päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän nyt paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

kysymykset aloittaa edustaja gustafsson olkaa hyvä

lausuntokierroksella olevasta pakkolakipaketista on poistettu olennaisia eu ja ihmisoikeussopimuksia koskevia asioita emme mielellämme nyt kysele uudestaan ja uudestaan pakkolakitilanteesta mutta paitsi että pakkolait ovat väärää politiikkaa ne loukkaavat vapaata sopimusvapautta ja ovat juridisestikin kyseenalaisia useat asiantuntijaprofessorit ovat paheksuneet valmistelua professori tala kertoi helsingin sanomissa ettei ole koskaan nähnyt vastaavaa pimittäminen on varmaan suora termi tälle hän totesi lainvalmisteluohjeiden mukaan kaikki olennaiset seikat pitää eritellä tarkasti ja huolellisesti ja näkyä hallituksen esityksissä arvoisa puhemies

myös oikeusministeri ja vastaatte tämän hallituksen lainvalmistelun tasosta

puhemies on nyt pakko lainata maan huippuasiantuntijoita lainsäädäntötutkimuksen professori anssi keinäsen mukaan pakkolakiasiassa näkyy selvästi poliittisen ohjauksen ongelmallisuus hyvän lainvalmistelun kriteereitä ei

hallitus aikoo puuttua vapaaseen sopimusoikeuteen isompaa

ilmeisimmin virkamiesten puolueettomasti

ja ajoissa malttia ja viisautta ja

arvoisa puhemies

oikea ja

arvoisa puhemies hallitus perustelee heikompiosaisiin ja pienituloisiin kohdistuvia päätöksiään sillä että näin on pakko tehdä koska maa on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja sillä että kaikkien on osallistuttava talouden tasapainottamistalkoisiin pakkolakipakettia hallitus kauppaa suomen kilpailukyvyn parantamisella tämä on viemässä pienipalkkaisilta hoiva ja palvelusektorin työntekijöiltä ison siivun palkasta pois kysynkin pääministeri sipilältä asiasta josta olen saanut useita hämmentyneitä kansalaispalautteita viime aikoina kuinka voi olla niin että samaan aikaan kun te olette viemässä tavallisilta suomalaisilta palkansaajilta osan palkasta pois ja perustelette näitä talouden tilanteella ja suomen kilpailukyvyllä niin te pääministeri sipilä olette päättänyt nostaa oman avustajanne palkkaa noin kymmenellä prosentilla eli seitsemälläsadalla

haluan heti korjata että en ole tällaista tietoa kyllä kyllä levittänyt tämä vain tiedoksi edustajalle suomi suomi on sellaisessa tilanteessa että olemme jäämässä pahasti eurooppalaisesta junasta muissa maissa talous kasvaa oikeastaan voidaan puhua että olemme suhdannehuipussa ruotsissa talous kasvaa neljän prosentin vauhdilla euroopassa on täystyöllisyys käytännössä useammassa maassa saksassa ruotsissa usa on saavuttamassa tätä tilannetta tästä kyydistä ovat jääneet vain kreikka ja suomi monet kriisimaat ovat jo päässeet talouskasvun tilanteeseen meillä on vakava tilanne suomessa ja me tarvitsemme

nyt siihen että pääsemme takaisin tähän talouskasvun ja työllistämisen junaan

te olette työministerinä valmistelemassa ministeri lindström tätä pakkolakipakettia jossa kiistatta on vaikeita kysymyksiä perusoikeuksien näkökulmasta lisäksi te olette oikeusministerinä antamassa lausuntoa tästä pakkolaista nimenomaan perusoikeuksien näkökulmasta ja tuo lausunto on hyvin niukka mutta jokseenkin kriittinen ja kiinnittää huomiota siihen että noiden perusteluiden on oltava pätevät mutta myös oikeusministeriössä hyvän lainvalmistelun ohjeissa puhutaan siitä että pitää tehdä sukupuolivaikutusten tausta on meidän tasa arvolaissamme ja perustuslainkin yhdenvertaisuusperiaatteessa kun nyt tuossa laissa ei ole niitä vaikutuksia arvioitu eikä esimerkiksi oikeusministeriön lausunnossa ole kiinnitetty asiaan mitään huomiota niin voitteko te tässä nyt luvata että nuo sukupuolivaikutukset käydään perusteellisesti läpi ei pelkästään sairauskarenssin kohdalla jossa on sentään eroteltu minkä verran nämä koskevat miehiä ja naisia vaan kokonaisvaikutuksen näkökulmasta koska se on se oleellisin kysymys yksittäiset asiat vaikuttavat yhdessä
ihmisiin arvoisa rouva puhemies se on ihan totta että lausunto oli varsin niukka mutta siinäkään ei ole käytetty mitään poliittista ohjausta om on antanut lausunnon näistä laeista ja se on kriittinen mitä tulee näihin sukupuolivaikutusarvioihin niin tuossa alussa totesin että meillä on ollut todella tiukka aikataulu siinä aikataulussa ollaan työskennelty ja tehty niin hyvää työtä kuin ikinä ollaan pystytty myönnän myönnän sen

nyt ihan hirveän vakuuttavilta vaikuta ministerien vastaukset minuunkin on oltu yhteydessä ja kannettu huolta siitä onko hallituksella riittävää osaamista johtaa lainvalmistelua arvostan tietysti sitä että työministeri lindström tuossa äsken sanoi että muun muassa

arvioinnissa on puutteita tämä pakkolaki iskee erityisesti naisiin erityisesti pienituloisiin naisiin samaten on neljä professoria helsingin sanomissa todennut että ei ole huomioitu tähän mennessä riittävästi eu lainsäädäntöä ja eun oikeusvaltioperiaatteen mukaisia

arvoisa rouva puhemies kuten äsken sanoin ikinä pystyn tämän asian eteen täällä muistaakseni pääministeri sipilä jos en väärin muista on on sanonut vai oliko valtiovarainministeri stubb että näitä vaikutusarvioita tehdään sehän on täällä pääministeri on sanonut ja kyllä minä nyt luotan pääministerin puheeseen että näin tulee tapahtumaan

seuraava kysymys edustaja alanko kahiluoto
arvoisa puhemies hallitus on tuonut eduskunnalle esityksen jolla freelancerit ja muut itsensä työllistäjät määritellään lainsäädännössä yrittäjiksi valitettavasti lakia valmisteltaessa ei ole kuultu lainkaan itsensä työllistäviä joita esitys koskee edustavia järjestöjä ne ovatkin kritisoineet lakia voimakkaasti ja toivoneet että se palautettaisiin uuteen valmisteluun uuden lain on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan jo parin viikon kuluttua mutta tästä huolimatta valtakunnassa vallitsee täysi epäselvyys siitä voiko freelancer luottaa jatkossa siihen että hän tulee saamaan työttömyysturvaa tilanteessa jossa hänen yrittäjyytensä on vain sivutoimista nimittäin silloin jos henkilö tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi hänellä ei oikeutta ole tähän työttömyysturvaan eli kysymykseni kuuluu tullaanko työ ja elinkeinoministeriössä huolehtimaan siitä että kahden viikon aikana ohjeistukset te hallinnolle laitetaan siihen kuntoon että jatkossa freelancerit voivat luottaa siihen että

ihan totta monesti viime kaudellakin itsekin kiinnitin huomiota näihin tulkintoihin että ne ovat puutteellisia ja kyllä tullaan ohjeistamaan niin selkeästi että siinä soveltamisessa ei tule näitä ongelmia monimutkainen te voi usein olla vähän rohkeutta puuttua näihin asioihin ilman ministeriön kattavaa ohjeistusta erilaisista soveltamistilanteista ja tulkinnoista eri puolilla maata tähän tullaan kiinnittämään huomiota

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri hyvästä vastauksesta esimerkiksi suomen journalistiliitto toi esille valiokuntakuulemisessa sellaisen esimerkin että itsensä työllistävä toimittaja oli tehnyt kuukaudessa vain kolmen tunnin ajan toimittajan työtä ja oli kuitenkin tullut tulkituksi päätoimiseksi yrittäjäksi tällaisia tapauksia on valitettavasti hyvin paljon ja tästä syystä freelancerit usein eivät uskalla jos ovat ansiosidonnaisella ilmoittautua työttömäksi koska pelkäävät menettävänsä työttömyysturvan olette puhuneet paljon siitä että että suomessa voitaisiin sosiaaliturvaa kehittää siihen suuntaan että ihminen uskaltaisi siirtyä pelotta palkkatyöstä yrittäjyyteen ja päinvastoin ja sosiaaliturva seuraisi liukuvasti perässä mitä hallitus on tekemässä jotta voitaisiin näin toimia meillähän itsensä työllistävien määrä jatkuvasti kasvaa kun yritykset sanovat irti henkilöitä ja sitten palkkaavat nämä samat samat ihmiset toimeksiantosuhteessa takaisin

arvoisa edustaja tämä on erittäin oleellinen kysymys ja tosiaan nyt tässä kun tämän teidän antamanne mietinnön valiokunnasta luin vastalauseineen kaikkineen ja sieltä nämä asiat niin tosiaan te olitte nostaneet erinomaisen hyviä epäkohtia ja näitä asioita sieltä esiin jotka ilman muuta täytyy tulevaisuudessa huomioida kiitän koko valiokuntaa siitä että olette tehneet erinomaisen mietinnön mutta annan kiitosta myöskin vastalauseesta voisiko sanoa näin poikkeuksellisesti koska siinä nousi esiin myöskin erittäin tärkeitä asioita

tämä asettaa tämän ministeriön valmistelun tietysti jälleen vähän uuteen valoon myös jopa opposition vastalauseet ovat tervetulleita hallitukselle tosiasia on että tämä hallituksen esitys ei heikennä mutta ei parannakaan itsensä työllistävien asemaa siltä osin ehkä toki parantaa että mietinnön lausumassa velvoitetaan te toimistoja ja työ ja elinkeinoministeriötä saamaan aikaan nämä selkeät oikeudenmukaiset ja yhdenmukaiset toimintatavat itsensä työllistäjät ovat minulle läheisiä ihmisiä ja siksi olen kärsinyt kun tuhannet ovat olleet hädissään ja paniikissa kun edustaja alanko kahiluoto on blogissaan sanonut esitys heikentää huomattavasti itsensä työllistäjien toimeentulon edellytyksiä ja uhkaa jättää freelancereina toimivat työttömyysturvan ulkopuolelle tämän väärän todistuksen ansiosta tuhannet ihmiset ovat hädissään ottaneet yhteyttä he ovat huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja toimeentulostaan tällainen on vastuutonta politikointia kysyn kuitenkin siis ministeri lindströmiltä tai ministeri mäntylältä voidaanko laissa määritellä selkeästi ja mitä on sivutoiminen yrittäjyys
arvoisa puhemies tässä on nyt se ydinkysymys tämän hallituksen esityksen tarkoitus ja tavoite ei ollut ottaa kantaa nyt nimenomaan tähän tähän pää ja sivutoimisuuden käsitteiden ongelmallisuuteen mutta viimeksi vuonna kaksituhattakaksitoista muistaakseni on käsitelty sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä

nyt en muista jotta en anna väärää todistusta mutta muistelen että se oli vuonna kaksituhattakaksitoista silloin tosiaan siihen valiokunta ei ottanut minkäänlaista selkeää kannanottoa mutta on ihan päivänselvä asia että tämän päivän työmarkkinoilla ja tämän päivän työmarkkinoiden muutoksessa kyllä tähän on on varmasti meidän meidän löydettävä selkeät käsitteet mitä on päätoimisuus ja mitä on sivutoiminen työn tekeminen jotta me pystymme ihmisiä kannustamaan siihen työn vastaanottamiseen tilanteessa kuin tilanteessa

tulkinnat yrittäjän poikkeusyrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen osalta ovat sekavia ja usein hyvin epäoikeudenmukaisia ja monet henkilöt kuitenkin ovat palkansaajien ja ja yrittäjän välitilassa eikö kuitenkin olisi parempi että henkilö voisi saada osan toimeentulostaan omasta toiminnastaan ja osan jostain muusta kuin että hänet pakotetaan kokonaan työttömäksi tämä esitys vääjäämättä tulee johtamaan monen kohdalla mielivaltaan sillä on aivan varmaa että epäselvä lainsäädäntö johtaa äärimmäiseen tiukkaan viranomaistulkintaan määräykseen ja

rouva puhemies minun käsittääkseni tässä laissa muuttuu vain yksi asia ja sivutoimisen toiminnan arvioimisessa sovelletaan edelleen samaa pykälää kuin nyt jos se toiminta on sivutoimista eikä olosuhteissa tapahdu mitään muutoksia niin se on sivutoimista myös jatkossa ja henkilö voi nauttia soviteltua päivärahaa työttömyysturva säilyy muutoksessa eli työntekijän työttömyysturvalle ei tapahdu mitään minä ymmärrän kyllä tämän tämä on todella vaikea määritellä eksaktisti kuka on sitten yrittäjä ja kuka on työntekijä eli tämä on vaikeaa me tarvitsemme sen takia hyvää ja perusteellista ohjeistusta mutta onko olemassa täydellistä siihen en en tietenkään uskalla uskalla lähteä että semmoista voin luvata mutta parhaamme teemme ja ohjeistamme te keskukset niin hyvin kuin ikinä voimme

olen hieman yllättynyt tässä siitä että eilen moitittiin että oppositiota ei aina kuunnella kun oli tämä työllisyysvälikysymys no sitten edustaja heinäluoma ilmoitti jossakin vaiheessa kun täältä tuli erilaisia vastauksia että hyvä että kuunnellaan ja että täällä kannattaa istua ja tänään edustaja harakka ilmoittaa että se on huolestuttavaa että oppositiota kuullaan että jotenkin minusta on hyvä että täällä kaikkia kuullaan mutta koetetaan nyt olla jotenkin johdonmukaisia että haluatteko te tulla kuulluksi vai ettekö te halua me hallituspuolueet

arvoisa puhemies on erinomaista että tämä asia nousi tässä esille ehkä viestinä on hallitukselle kuuleminen tämän lain valmistelussa jäi sillä tavalla vajavaiseksi että tästä on hyvä ottaa koppia me valiokunnassa kuulimme asiantuntijoita esimerkiksi journalistiliiton lakimies totesi että tämä lakiesitys yhdeksänkymmentäneljä ei ei muuta heidän freelancereidensa asemaa suuntaan eikä toiseen päinvastoin kuin mitä esimerkiksi vihreät esittävät mutta he toteavat että kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnalle niistä lausumista jotka teimme ja todellakin edellytämme että nyt ne te keskusten ohjeet sellaiseen kuntoon että että ihmisten kohtelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista toivon vielä että vastaava ministeri toteaa että te olette lukeneet nämä lausumat lausumat jotka ovat muuten käsittelyssä tänä iltana ja lupaatte tehdä ne ohjeet ja myös tuli

jotka olivat mukana hallituksen esityksen
arvoisa arvoisa puhemies tästä valmistelusta ja näistä lausunnoista sen verran että että tosiaan me olemme katsoneet että kun ne eivät liity suoranaisesti tähän hallituksen esitykseen niin ei ole katsottu siinä mielessä tarpeelliseksi lähteä niitä silloin pyytämään mutta kuten sanottua ne ovat erittäin arvokkaita jatkotyötä varten ja olen ihan vilpittömän tyytyväinen että niitä kuulemisia on ollut siellä on on paljon sellaisia kannanottoja joista varmasti jatkotyössä on hyötyä te olette tehneet hyvät lausumaesitykset tähän ne olen lukenut ja katsonut ja niiden taakse on erittäin helppo mennä ja vielä kerran toistan tämän että sosiaaliturva ilman muuta stmssä tehdään koko ajan töitä sen eteen että me selkiytämme sen nimenomaan niin että työn tekeminen

puhemies edustaja sarkomaalle kyllä ohjeistus tapahtuu kokoonnumme vaikka yhteisen lukulampun ja suurennuslasin kanssa katsomaan nämä lausunnot ja sitten ohjeistetaan ja tällä mennään eteenpäin
viimeinen kysymys tähän

arvoisa rouva puhemies olen hyvin pahoillani siitä että jälleen tässä salissa kokoomuksen suunnasta annetaan väärää todistusta muista puolueista kehotan teitä lukemaan asiantuntijalausunnot jotka ovat julkisia ja eduskunnan sivuilla esimerkiksi opetus ja kulttuuriministeriön sosiaaliturvaosasto antoi

lausunnon samoin opettajien työttömyyskassa yleinen työttömyyskassa ja ja niin edelleen näitä tahoja on hyvin paljon kiitän ministeri mäntylää sen sijaan hyvin asiallisesta vastauksesta samoin työministeri lindströmiä

itsensä työllistävien kysyisin otatteko nyt kun ohjeistusta valmistellaan siihen on enää kaksi viikkoa aikaa järjestöt mukaan tekemään näitä ohjeistuksia arvoisa
rouva puhemies totean hyvin lyhyesti sen minkä tässä totesin aiemminkin tämä tarvitsee hyvää ohjeistusta suhtaudutaan tähän vakavasti teidän lausuntonne luetaan ja siitä lähdetään eteenpäin tämä asia on varmaan tällä selvä kiitos

seuraava kysymys edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies maksuhäiriömerkinnät ja ylivelkaantuminen ovat lisääntyneet suomessa huolestuttavasti maksuhäiriöisiä on tällä hetkellä jo yli kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta eli kahdeksan viisi prosenttia aikuisväestöstä syitä ylivelkaantumiseen on monia suuria riskitekijöitä ovat esimerkiksi erot sairaudet ja erityisesti työttömyys maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat elämää monella tavalla merkintä estää asuntolainan kotivakuutuksen ja luottokortin saamisen se vaikeuttaa vuokra asunnon ja matkapuhelinliittymän saamista ja jopa työpaikan saamista ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkintä on myös työllistymisen este kun työtä ei välttämättä kannata ottaa vastaan palkan mennessä ulosottomenoihin ylivelkaantuminen syrjäyttää ihmisiä ja tuottaa myös kansantaloudellisia ongelmia viime kaudella suitsittiin pikavippejä se oli hyvä askel eteenpäin muttei yksin vielä riitä kysyisinkin hallitukselta mitä aiotaan tehdä jotta ylivelkaantumista saataisiin vähenemään

arvoisa rouva puhemies yksityishenkilöiden velkakierteeseen joutumista on pyritty ehkäisemään muun muassa seuraavilla lainsäädännöllisillä toimenpiteillä yksinkertaisissa velka asioissa rajoitettiin vuonna kaksitoista velkojan mahdollisuutta periä velalliselta oikeudenkäyntikuluja ja toisaalta näille pikavipeille pienlainoille asetettiin kesäkuussa kolmetoista korkokatto alle kahdentuhannen euron lainoilla vuosikorko saa olla siis viisikymmentä pilkku viisi prosenttia viisitoista alusta velkajärjestelyyn pääsyä helpotettiin erityisesti työttömien nuorten ja ikääntyneiden sekä yrittäjien osalta velan lopullisesta vanhentumisesta säädettiin nolla kahdeksan kyllä nämä huolet on tietenkin otettu vakavasti ja oikeusministeriössä näitä asioita nyt sitten selvitetään mitä näille asioille voidaan jatkossa tehdä mitään konkreettista esitystä minulla tällä hetkellä ei ole teille kertoa
pyydän edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan
arvoisa puhemies kuten ministeri totesi edellinen hallitus teki paljon hyvää asian suhteen mutta edelleen tarvitaan tekoja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt toimenpidealoitteen jossa käymme läpi ylivelkaantumisen syitä ja esitämme mahdollisia ratkaisuja ongelman korjaamiseksi esimerkiksi voisi kehittää velkaneuvontaa ja sosiaalista luototusta muuttaa ulosottokaarta ja perintäkäytäntöjä sekä puuttua limiittiluottojen ja vertaislainojen ongelmiin lisäksi kelan käytännöissä on tarkistamisen varaa liikaa maksettujen sosiaalitukien takaisinperintä aiheuttaa maksuhäiriömerkintöjä kun liikaa maksettuja tukia ei kaikissa tilanteissa saa halustaan huolimatta maksaa takaisin osamaksulla vaan kela siirtää ne suoraan perintään

arvoisa rouva puhemies totta näitten vähävaraisten ylivelkaantumista siis joutumista velkakierteeseen ja sitä kautta syrjäytymistä pyritään siis ehkäisemään tällä sosiaalisella luototuksella muun muassa tällä hetkellä myöntää vähävaraisille asukkaille sosiaalisia luottoja stmn omn ja temin toimeksiannosta on laadittu selvitys sosiaalisen luototuksen kehittämisestä näistä kaikista edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta niitä maksuhäiriömerkintöjä on suomen asiakastiedon tuoreiden tilastojen mukaan lähes kolmellasadallaseitsemälläkymmenellätuhannella henkilöllä ja varsinkin nuoremmissa ikäluokissa tämä on vain lisääntynyt ulosotossa olevien velallisten määrä on vuonna neljätoista pysynyt ennallaan mutta ulosottoon päätyneiden asioiden määrä on vähentynyt nämä ovat tietysti isoja asioita ja näihin täytyy suhtautua suurella vakavuudella ja totta kai tässä nyt etsitään kaiken muun kiireen keskellä mahdollisuuksia puuttua myös näihin ongelmiin
ministeri mäntylä

tosiaan koska kela kela kuuluu sinne oman ministeriöni alle niin halusin pyytää tähän myöskin vastauspuheenvuoron tämä asia on erittäin vakava ja siitä on tullut paljon palautetta viime keväästä alkaen kun tämmöinen linjanveto on tehty kyllä tästä tulen itse henkilökohtaisesti jatkossakin käymään keskusteluja onko tämä oikeudenmukainen tapa viedä tätä asiaa eteenpäin tietysti meillä

onko hallitus kiinnittänyt tähän nyt varsinaisesti huomiota ja minkälaisiin toimenpiteisiin tässä puhuttiin sosiaalisesta luototuksesta ja se työryhmä pystytettiin viime hallituskaudella mikä on myös sitten sen työryhmän aikataulu koska se saa ehdotuksensa valmiiksi ja luuleeko hallitus että tällä kaudella saatte esityksen siitä sosiaalisesta luototuksesta tänne eduskuntaan

aikataulusta en osaa sanoa sen tunnustan rehellisesti mutta selvitän sen teille mikä se on totta kai tätä pitää pyrkiä potkimaan eteenpäin monen muun ison asian ohella eli tähän suhtaudutaan totta kai vakavasti ja varsinkaan tähän nuorten

tavalla voi yliolkaisesti suhtautua minuunkin ovat ottaneet yhteyttä ylivelkaantuneita jotka ovat joutuneet vakavaan kierteeseen ja mietitään sitten toimenpiteitä mitä voidaan tehdä se on sitten isompi talkoo miettiä mitä ne konkreettisesti ovat mitä tarvitsee lainsäädännölle tehdä eli eli kaikki tämä työ on tällä hetkellä kesken mutta ei mitenkään unohdettu eli

puhemies suomen puutteellisen luottojärjestelmän ongelma näkyy erityisesti siinä että samoille henkilöille pääsee todellakin kertymään kymmeniä ellei jopa satoja merkintöjä yhä uusista luotoista yhden vuoden aikana

arvoisa rouva puhemies täytyy tunnustaa että nyt mentiin alueelle josta ei minulla ole vielä niin vankkaa tietoa että

niin sanotusti muistipaikkaan ja selvitetään hallituksen sisällä onko tällaiselle käyttöä ja jos on niin sitten me toki viemme sitä eteenpäin hyvä idea arvoisa

puhemies tässä ministeri lindström kertoi hyvin niistä toimista joita viime hallituskaudella tehtiin tämän asian eteen kiinnittäisin huomiota nyt erityisesti velkaneuvontaan sehän on pääosin kuntien vastuulla ja me tiedämme hyvin että kaikilla kunnilla ei ole hyviä resursseja hoitaa sitä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta velkaneuvonta koko maassa ei ole yhdenvertaisella tasolla sen vuoksi ajatus siitä että tämä valtiollistetaan siirretään valtion tehtäväksi olisi erittäin tärkeä koska se palauttaisi tämän velkaneuvonnan myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta koko maan asukkaitten
rouva

puhemies totta kai tämmöisiä rakentavia ajatuksia on näihin on

on vähän sama ongelma kuin työllisyyden hoidossa työttömyyden hoidossa ja näissä tulkinnoissa

tasapuoliset systeemit joka puolella yhdenvertaisella tasolla niin kuin viittasitte kyllä minä olen valmis tätä asiaa tutkimaan ja sitten sen jälkeen tehdään johtopäätöksiä

rouva puhemies luottotietojen menetys tarkoittaa suomessa useasti niin laajaa yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelle joutumista että voidaan puhua kansalaisoikeuksien menetyksestä esimerkiksi pankkitunnuksien saaminen voi olla hankalaa vaikka moniin viranomaisjärjestelmiin kirjautuminen edellyttää sähköistä tunnistautumista samalla tavoin kotivakuutus voi olla aivan mahdoton vaikka vaikka periaatteessa se olisi hyvin järjestettävissä esimerkiksi etukäteismaksujen kautta ilman kotivakuutusta et voi saada vuokra asuntoa yksityisiltä markkinoilta jotka käytännössä isoissa kaupungeissa ainoita sellaisia vuokraajia joilta nopeasti nopeasti asunnon voisi saada kodittomuus kelassa asiointi työkkärissä asiointi kaikki nämä vaarantuvat jos sinulta menevät luottotiedot emmekö me kuitenkin voisi päästä sellaiseen järjestelmään jossa edes ne ihan elämän mahdollisia myös ihmisille joilla luottotiedot eivät ole kunnossa
arvoisa rouva puhemies tämä on tietysti semmoinen kysymys mikä on ajankohtainen siinäkin mielessä että kun meillä on tämä turvapaikkakriisi käsissä ja ihmisillä maahanmuuttajilla ei ole ei ole tätä henkilökorttia he eivät saa sitten pankkitunnuksia he eivät pysty hoitamaan asioitaan sama koskee ihan kantasuomalaisia jotka ovat menettäneet luottotietonsa tämä voisiko sitä rajoitusta muuttaa näitten tärkeimpien asioitten osalta edelleen että he pystyisivät hoitamaan asioita ja viemään niitä eteenpäin on kyllä ihan vakavasti pohdittava asia minä en nyt tässä tällä istumalla lupaa mitään muuta kuin selvittää tämän

seuraava kysymys edustaja haglund arvoisa rouva puhemies fru talman hallitus esitteli tällä viikolla turvapaikkapoliittisen ohjelmansa yksi näistä muutoksista mitä on vireillä on se että muutetaan oleskelulupakäytäntöjä niin että vastaisuudessa voidaan

tämä ei tunnu oikein järkevältä koska näkisin että on selvää että siinä vaiheessa kun henkilö on saanut oleskeluluvan hänen kotouttamiseensa pitää panostaa pitää varmistaa että henkilö oppii kieliä ja pääsee töihin pääsee opiskelemaan ja sitä kautta jää osaksi meidän yhteiskuntaamme jos hallituksen

aina säännöllisin vuorovälein katsotaan voidaanko sinut lähettää takaisin alkuperäiseen kotimaahasi kysyisin arvoisalta ministeriltä onko tässä nyt mitään järkeä onko tämä toimiva kotouttamistoimenpide

arvoisa puhemies tämä turvapaikkatilanne missä suomi on vaatii vaatii näiden meidän kaikkien kriteerien ja toimintatapojen läpikäymistä ja kyllä tässä tilanteessa meidän täytyy myöskin tiukentaa monia meidän käytäntöjä jotta me selviämme tästä ja meillä riittää voimavaroja niiden henkilöiden auttamiseen jotka ovat todellisen avun tarpeessa me emme itse tässä ole juurikaan muuttaneet nykyistä käytäntöä vaan me teemme sen selkeämmäksi me olemme myöntäneet ennenkin turvapaikat pääosin pääosin nelivuotisina mutta nyt tehdään selkeämmäksi se käytäntö että tämä turvapaikan tarve on se ensisijainen lähtökohta me puolen vuoden välein niin kuin maahanmuuttovirasto tekee normaalistikin tarkistamme lähtömaan turvallisuustilanteen jos se on oleellisesti parantunut niin tuolta alueelta olevien henkilöiden turvapaikkapäätökset otetaan uudelleen käsittelyyn henkilökohtaisesti koska jokainen käsitellään henkilökohtaisesti ja jos tilanne sen sallii niin heidät silloin voidaan palauttaa

rouva puhemies asia on varmasti niin kuin ministeri orpo totesi mutta edelleenkin kysyn mitä me nyt teemme jotta me saamme näitä ihmisiä kotoutumaan hallituksen omien arvioiden mukaan suunnilleen kolmasosa niistä jotka ovat saapuneet tänä vuonna jää suomeen siis kymmenentuhatta viiva viisitoistatuhatta jotain sitä luokkaa kaikki tiedämme että viiden miljoonan maahan mahtuu ja siitä voi tulla mahdollisuus jos teemme jotain sen eteen että he pääsevät töihin minun mielestäni se on nyt se keskeisin että he pääsevät opiskeluun kiinni olisin kysynyt ministeri lindströmiltä oletteko valmiita harkitsemaan rkpn esityksiä olemme muun muassa esittäneet että ulkomaalaislain muutettaisiin niin että turvapaikanhakijat pääsisivät heti töihin olemme ehdottaneet että ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta poistettaisiin mitä esityksiä teillä on hallituksessa konkreettisia semmoisia jotta ihmiset pääsevät töihin kiinni se on se tärkeä toimenpide jotta ihmisistä tulee osa meidän yhteiskuntaamme toinen on tietenkin opiskelu tähän tarvitaan nyt konkretiaa koska kaikki konkretia mitä tähän mennessä on tullut ei ole hirveän kannustavaa

kysyitte että heti töihinkö vai ei meillä on nyt tällä hetkellä tämä käytäntö että niillä joilla on paperit kunnossa on kolme kuukautta tämä harkinta aika ja paperittomilla kuusi kuukautta tästä olemme yhdessä sisäministeriön kanssa keskustelleet voisiko tätä aikaa lyhentää ja edelleen sitä pohdiskelua käydään meidän mielestämme siinä on syytä pikkuisen miettiä sitä lyhentämistä aika aika oleellisestikin jotta annetaan mahdollisuus mahdollisimman nopeasti päästä sitten töihin mitä tulee tarvehankintaan niin tässä turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa on linjattu että tarveharkinnastahan ei luovuta mutta meillä on edelleen se käytäntö että asiantuntijatehtävissä on mahdollisuus käyttää ulkomaista työvoimaa

puhemies oikeastaan tähän nyt jatkokysymyksenä että onko sitten mahdollista että tätä työvoiman tarveharkintaa kenties kierrettäisiin sitä kautta että nyt jos on mahdollisuus päästä sitten suoraan turvapaikanhakijana työmarkkinoille niin olisi niitä henkilöitä jotka kolmansista maista tulevatkin ja ilmoittautuvat turvapaikanhakijaksi ja sitä kautta pääsevät nopeammin suomalaisille työmarkkinoille kuin että he hakisivat aivan normaaliprosessin kautta

arvoisa rouva puhemies minä olen koko ajan toistanut samaa asiaa että mitään ohituskaistoja ei olla rakentamassa ja siihen pitää ilman muuta kiinnittää huomiota että näin ei myöskään tapahdu eli siitä tarveharkinnasta pidetään kiinni ihan normaali prosessi tämä on se ajattelutapa mitä hallitus aikoo viedä eteenpäin

puhemies vastaanottokeskuksia on syntynyt joka puolelle suomea mutta valitettavasti samalla olemme huomanneet että vastaanottokeskusten perustamisessa on ollut haasteita on olennainen asia että kuntien asukkaat ovat myötämielisiä vastaanottokeskuksille tässä ei valitettavasti ole onnistuttu kuitenkin eilen ja toissa päivänä hallitus tuli ulos uusilla linjauksillaan ja painotti hallinnon läpinäkyvyyttä johon olennaisesti kuuluu kuntien kuuleminen kuinka te arvoisa ministeri aiotte edistää kuntien näkökulman esiin tulemista tässä prosessissa
arvoisa rouva puhemies kuten kaikki varmaan hyvin me olemme muutamassa kuukaudessa joutuneet joutuneet perustamaan kaksikymmentätuhatta vastaanottopaikkaa ja näitä vastaanottokeskuksia on perustettu kiireessä pitkälti toistasataa siinä täytyy antaa nyt ensinnäkin kiitos kunnille siitä että on on löytynyt yhteistyötä mutta on selvää että on jouduttu tekemään paineen alla niin vastaanottokeskuksia on perustettu sellaisiinkin paikkoihin että ne eivät joko toiminnallisesti turvallisuuden näkökulmasta tai taloudellisesti ole järkeviä ja ja sen tähden me olemme nyt käyneet läpi koko vastaanottokeskusverkon tästä näkökulmasta kolme on päätetty heti sulkea ja kaksikymmentäseitsemän on niin sanotusti määritelty keskuksiksi joiden osalta turvallisuutta pitää parantaa tai sitten ne pitää sulkea tässä yhteydessä kun tehdään tuommoinen laajempi arvio vastaanottokeskuksista käydään keskustelu tietenkin myöskin kuntien kanssa ja nyt kun meillä on paine jonkun verran ja aika paljonkin helpottanut maahan tulevista uusista turvapaikanhakijoista meillä on enemmän pelivaraa käydä keskustelua aina uusia perustettaessa myöskin kuntien kanssa

tänään julkaistun tutkimuksen mukaan suomi on eu maista kolmanneksi tehokkain kotouttaja voisi sanoa meidän olevan yksi vähiten huonoista sillä myös meidän järjestelmässämme on monia ongelmia ja lisähaastetta tuo turvapaikanhakijoiden moninkertaistunut määrä turvapaikan ja oleskeluluvan saaneita ihmisiä olisi järkevintä sijoittaa tasaisesti ympäri suomea sillä uudellamaalla ja muissa kasvukeskuksissa nyt olla jo pulaa kohtuuhintaisista asunnoista ongelmana on se että töiden sukulaistensa ja ystäviensä perässä maahanmuuttajat kuitenkin hakeutuvat suuriin kasvukeskuksiin joissa tämä ilmiö aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja haasteita meillä on kuitenkin myös hyviä onnistuneita esimerkkejä kotouttamisesta myös pieniltä paikkakunnilta esimerkiksi punkalaitumelta tai sonkajärveltä kysynkin asianomaiselta ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä jotta kotouttamisessa onnistutaan niin että turvapaikan saaneet jäisivät sijoituspaikkakunnille ja toisivat uussuomalaisina työntekijöinä ja veronmaksajina kunnille korkojen kera kotouttamisen kustannukset

edustaja on ihan asian ytimessä me todellakin pyrimme siihen että tämä sijoitus tapahtuisi tasaisesti ympäri suomea ja olen täysin tietoinen siitä että joka puolella suomea ei ole työpaikkoja kuten kasvukeskuksissa on sen takia tähän liittyy tämä meidän mainio hallitusohjelmamme jonka pohjalta tämä talous toivottavasti lähtee

itse tervehdin tätä hallituksen toimenpideohjelmaa erittäin myönteisesti tällä on vahva signaali siitä että meidän turvapaikkapolitiikka on nyt kiristymässä ja tämä on omiaan myös viemään keskustelua asiallisen kriittiselle linjalle mutta pari pientä epäkohtaa tai kysymystä kun täällä ohjelmassa todetaan että kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuvat vapaaehtoisuuteen niin voiko asianomainen ministeri avata mitä tämä suomeksi tarkoittaa ja lisäksi kysymys kun hallitus linjaa että vältämme väestöryhmien erityiskohtelua niin miten tämä on suhteessa viime vaalikaudella eduskunnan säätämään lainsäädäntöön jossa höllennettiin tätä positiivista erityiskohtelua eli kun se mahdollistetaan nykyään ikävä kyllä aiempaa helpommin niin onko tässä mahdollisuus siihen että nyt tämä linjaus aiheuttaa itse asiassa lainsäädäntötoimenpiteitä siten että palattaisiin siihen vanhaan malliin että aivan niin herkästi ei ei esimerkiksi etnisen taustan

arvoisa puhemies tämä jälkimmäinen kysymys ihan siitä päässyt ymmärrykseen mutta lähtökohta on se että suomessa kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa arvoisesti jokaista ihmistä kohdellaan tasa arvoisesti ja ja siitä lähdetään meidän on tärkeää pitää siitä huoli että suomi pysyy näinkin vaikeassa tilanteessa hyvin tasa arvoisena yhteiskuntana anteeksi mikä olikaan se ensimmäinen kysymys niin tämä vapaaehtoisuus myönnän me kävimme läpi sen onko meillä mahdollisuus tämän kovimman paineen alla kuntia velvoittaa perustamaan vastaanottokeskuksia ja tähän tuli oikeuskanslerilta selkeä kannanotto että se ei suomen lain mukaisesti ole mahdollista siksi se toteamus ääneen siinä ohjelmassa että sen on perustuttava vapaaehtoisuuteen on juuri näin mutta jos kunnan alueella on joku muu joka haluaa perustaa sinne tiloihinsa vastaanottokeskuksen niin silloin meillä on mahdollisuus toimia mutta silloinkin keskustellaan

turvapaikanhakijoihin liittyen tänään on ollut esillä kaksi ikävää uutista tampereella epäillään että on tahallaan poltettu vastaanottokeskus ja forssan seudulla on pidätetty kaksi irakilaista mahdollista turvapaikanhakijaa epäiltyinä terroristisista murhista kasvavien turvallisuusuhkien vuoksi sekä viranomaisten resurssien että valtuuksien täytyy olla riittävällä tasolla viime hallituskaudella tämän vuoden maaliskuussa valmistui perusteellinen selvitys niin sanotusta jälkikäteen ilmoitettavasta kotietsinnästä jota tarvittaisiin tarvittaisiin esimerkiksi näissä vakavissa terroristirikoksissa suunnitelmien havaitsemiseksi ja tällainen lainsäädäntö on jo muissa pohjoismaissa ja suuressa osassa muita eu maita kysyn ministeri orvolta

arvoisa puhemies minusta tämä olisi erittäin tarpeellinen lainsäädäntö ja me selvitämme tällä hetkellä ministeriössä lakihankkeen käynnistämistä haluaisin todeta liittyen näihin ikäviin uutisiin tältä päivältä että se että nämä terroriepäillyt on on pidätetty minusta osoittaa sitä että suomalainen poliisi suojelupoliisi krp toimii ja kuten olemme kertoneet suomessa on tällä hetkellä noin kolmesataa henkilöä joilla on kytköksiä terrorismiin ei siis kolmeasataa terroristia mutta nämä kaksi henkilöä on tunnistettu heidät on pidätetty ja heidän asiansa tutkitaan minusta tämä on hyvä asia mitä tulee

tähän tulipaloon vastaanottokeskuksessa mikäli mikäli selviää että se on tahallaan se on erittäin tuomittavaa se on vaarallista puuhaa ja se on rikollista toisaalta jos kyseessä on on normaali tulipalo mikä on sitten taas valitettavaa niin silloin täytyy kiinnittää erityistä huomiota vielä enemmän vastaanottokeskusten turvallisuuteen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä mietinnön esittelee perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja lapintie

rouva puhemies tämä laki puoluelain ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamiseksi on täällä käsittelyssä koska helmikuussa kaksituhattaneljätoista tarkastusvaliokunnan mietinnön johdosta

valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali ja puoluerahoituksen uudistamistarpeet asetettiin parlamentaarinen työryhmä jonka tehtävänä oli

ja lisäksi työryhmän tuli arvioida etyjin demokraattisten instituutioiden ja

ihmisoikeuksien toimiston vuonna kaksituhattayksitoista suomelle antamien suositusten toteuttamismahdollisuudet nyt käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset pohjautuvat tämän

muutettavaksi niin

aha täällä on näköjään halua käydä debattia tästä

rouva puhemies lyhyesti tästä ministeri soinin esille nostamasta asiasta valiokunta pohti myös näitä mahdollisia siirtymiä puolueryhmittymästä tai eduskuntaryhmästä toiseen käytännössä ne ovat olleet yhden edustajan siirtymiä ja lyhyesti tätä asiaa myös käsittelimme mutta olen iloinen siitä että ministeri soini antoi näin suuren merkityksen perustuslakivaliokunnan lausunnolle tässä tapauksessa mietinnölle ja erityisesti sille että se oli yksimielinen odotan ja toivon jatkossakin tätä samaa tukea kun perustuslakivaliokunta antaa yksimielisiä lausuntoja siitä miten perustuslakia tai ihmisoikeussopimuksia tai kansainvälisiä velvoitteita tulee tulkita eli kiitos tästä perustuslakivaliokunnan

rouva puhemies lähetekeskustelussa eräät edustajat halusivat nähdä tässä puheena olevassa korjauksessa heijastumia ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen ja puolueiden tilanteeseen mutta kyllä minä olen ministeri soinin kanssa samoilla linjoilla siinä että tässä oli kyseessä historiallisen vääryyden korjaaminen urho kekkosen valitseminen poikkeuslailla uudelleen oli sinänsä kyseenalainen prosessi mutta häpeällinen oli se tapahtumaketju jolla silloinen smpn oppositio ostettiin puoluelain muutoksella poikkeuslain taakse olen rouva puhemies sitä mieltä että silloisen edustaja veikko vennamon tuolloin lanseeraama termi seteliselkärankaisista oli täysin osuva ja olen iloinen siitä että olen ollut eduskunnassa niin pitkään että sain nähdä tämän päivän jolloin tämä historiallinen vääryys ja häpeä korjattiin

rouva puhemies minäkin perustuslakivaliokunnan puolesta kiitän myös zyskowiczia että hän kehuu kehuu perustuslakivaliokuntaa hän on hieman tässä männä viikoilla myös esittänyt kritiikkiä ja se ja se on ihan hyväkin asia myös myös iloitsen siitä että oppositiosta lapintie tuo tätä perustuslakivaliokunnan näkökulmaa ja arvostusta esille tässä viime viikkoina olemme myös kuulleet oppositiolta hyvin paljon ennen kuin lakihankkeet ovat edes täällä eduskunnassa että ne ovat perustuslain vastaisia minusta se on aika mielenkiintoista kun perustuslakivaliokunta ei ole monesti niitä vielä silloin tietenkään voinut edes käsitellä tänään kuulimme näistä pakkolaeista että ne ovat mahdollisesti perustuslain vastaisia niissä on ongelmia voi ollakin näin sitten subjektiivisesta päivähoito oikeudesta kerrottiin että se se tulee olemaan perustuslain vastainen no se ei nyt perustuslakivaliokunnan mielestä näin ollut sekin oli yksimielinen toivoisin että oltaisiin varovaisia siinä kun tuodaan esille se että joku on perustuslain vastaista ennen kuin perustuslakivaliokunta on sen katsonut

arvoisa puhemies pidän erittäin hyvänä että ulkoministeri soini on ulkoministerikiireiltään löytänyt ajan ja tullut tänne eduskuntaan nimenomaan siinä vaiheessa kun valiokunta tuo mietinnön perustelemaan hallituksen puolesta tätä kantaa minusta tämä osoittaa sen että toisin toisin kuin julkisuudessa on yleisesti väitetty näyttää siltä että perussuomalaiset ovat todella saaneet jonkun kädenjäljen tämän hallituksen ohjelmaan ja varmasti on niin että tämä ministeri soinin ilmestyminen tänne tässä vaiheessa sen vahvistaa pidän sitä erinomaisen hyvänä että hän on täällä

aina pyrkii yksimielisiin esityksiin erityisesti asioissa jotka ovat olleet parlamentaarisia ja ymmärrän jos tämäkin asia on voinut painaa vaakakupissa tämä sali kuitenkin päättää voisitteko te nyt vastata miksei tätä valmisteltu parlamentaarisesti niin kuin tapana on kun puoluelain muutokset
arvoisa puhemies ei tämä mitään parlamentaarista valmistelua edellyttänyt tämä on historiallisen vääryyden korjaaminen ja paluu alkumuotoon silloinen sosialidemokraattinen puoluesihteeri hiljattain edesmennyt kaarlo pitsinki oli vanhan puoluetukilain eräänlainen keskeinen arkkitehti ja nyt palataan tähän alkuperäiseen sosialidemokraattiseen linjaan tässä välillä on ollut häpeällisiä vaiheita suomalaisen parlamentarismin historiassa ruoskaparlamentarismin aika se aika jolloin ulkopolitiikkaa käytettiin sisäpolitiikan välineenä toivottavasti emme ikinä enää tällaisiin aikoihin palaa takaisin vaan meidän demokratia tervehtyy

arvoisa rouva puhemies edellinen edustaja juuri sanoi että suomessa on eletty joskus silloin kun minä en ollut vielä syntynytkään häpeällisiä parlamentarismin aikoja

sitä hän totesi että ei tässä mitään parlamentarismia tarvita niin että en oikein nyt päässyt perille siis aivan keskeinen kysymys oli se kun kaikki muut kohdat tästä puoluelain muutoksesta oli käsitelty vakiintuneen hyvän tavan mukaisesti parlamentaarisesti mutta sitten tämä kohta jota ministeri soini kävi täällä perustelemassa vain ilmestyy tänne ilman mitään parlamentaarista käsittelyä kuka tässä nyt parlamentarismia on oikein hukuttamassa kun esittelevä ministeri ei vastannut tähän kysymykseen niin voisiko ministeri soini nyt tähän kysymykseen vastata miksei tätä edes yritetty valmistella parlamentaarisesti ymmärrän että ymmärrän että teillä on vähän huolta oman eduskuntaryhmänne ja ministerinne sanomisista
ensinnäkin tämä oli hallitusohjelmaan kirjattu asia ja toisekseen eiköhän tällä että tätä ei parlamentaarisesti valmisteltu pelasteta myös sosialidemokraattien kasvot historian valossa koska sosialidemokraatit olivat tätä häpeällistä lainmuutosta silloin

laatimassa ja ja viemässä eteenpäin

puhemies kiitän perustuslakivaliokuntaa siitä että ne näkemykset mitä me tarkastusvaliokunnassa esitimme on yksimielisesti kirjattu mietintöön erityisesti tämä kampanjatili tai vastaava todellakin tarvitaan puhemies nyt tulee oma henkilökohtainen mielipiteeni siitä miten yhteiskunnallista rahoitusta laajemmin avoimuutta voitaisiin lisätä ehkä pitäisi pohtia myöskin sitä että me tuemme etujärjestöjä

verovapaudella ne ovat taas saajalle verovapaita ja sitten kun vielä annetaan lakkoavustuksia näistä rahoista tavallaan kolminkertainen verovapaus puhutaan kahdestasadasta viiva kolmestasadasta miljoonasta eurosta ja kun tähän liittyy myöskin työeläkerahastojen hallinta yleishyödyllistä rakentamista niin tässä voisi jopa ajatella että on yhteiskunnallisen korruption vaara olemassa tässä kokonaisuudessa joskus pitäisi harkita pitäisikö myöskin tämän rahoituksen avoimuutta

arvoisa rouva puhemies minulla on

erinäisiä näkemyksiä mutta kun varasin puheenvuoron etukäteen yllätyin kun huomasin että ministeri soini oli varannut poikkeuksellisesti puheenvuoron ei hallituksen esityksestä vaan siitä kun se tuodaan sitten valiokunnasta tänne ja vielä asiasta joka ei kuulu hänen ministerialueeseensa mietin mitähän tässä on tulossa mutta nyt kun kuulin tämän puheenvuoron ymmärsin mistä on kysymys totta kai puolueensa puheenjohtajan ministeri soinin pitää tulla innosta puhkuen

arvoisa puhemies jäi hieman epäselväksi ministeri soinin puheenvuoron perusteella oliko tämä mietintö yksimielinen vai ei joo selvä no en puutu siihen mutta hyvät kollegat eihän tässä ole kysymys pelkästään historiallisen neljäkymmentä vuotta vanhan vääryyden lex vennamon korjaamisesta tämähän on on lex soini ja taustalla on pelko siitä että raskas hallitusvastuu syödyt vaalilupaukset ja surkeat kannatuslukemat hajottavat teidän ryhmänne tämä pelko on helppo ymmärtää mutta ei ole eduskunnan tehtävä ryhtyä jonkinlaiseksi perussuomalaisen eduskuntaryhmän portsariksi

sillä riskillä että teidän oma saunanne palaa

arvoisa rouva puhemies kysymyksessä on ollut hallituksen esitys joka on pohjautunut hallitusohjelmaan mikä sen enempää voi olla normaalia parlamentaarista käytäntöä että nimenomaan vaaleissa pärjänneet puolueet jotka pystyvät muodostamaan enemmistöhallituksen tekevät hallitusohjelman tämän mukainen hallituksen esitys tulee eduskuntaan lähetekeskustelun jälkeen se menee valiokuntaan ja sieltä tulee yksimielinen esitys mikä voi olla sen suurempaa konsensusta suomalaisessa lainsäädännössä kuin tämä tämähän on aivan erinomainen

arvoisa puhemies kun perussuomalaisten ja timo soinin vaalislogan oli että sitä saat mitä tilaat niin onhan se kuvaavaa että kun täällä on käsitelty työttömiltä leikkaamista eläkkeensaajilta leikkaamista pienituloisilta leikkaamista tai näitä pakkolakeja silloin teitä ei ole täällä näkynyt mutta nyt kun te varmistatte oman asemanne tällä isolla rahamassilla niin sitten te te olette täällä innosta puhkuen tätä perustelemassa arvoisa puhemies jos todella te otatte sen linjan että jatkossa puoluelakia voivat aina kulloisetkin hallituspuolueet muokata itselleen mieleiseen suuntaan te sanoitte äsken että mikä voi olla suurempaa parlamentaarista kuin se että hallituspuolueet kokoontuvat miettimään edelleen jää jäljelle kysymys aiotaanko puoluelakia jatkossa muuttaa parlamentaarisen valmistelun pohjalta vai ei tätä kohtaa ei ja vastaus siihen kysymykseen on edelleen auki sitä ei esittelevä ministeri kertonut voisitteko te nyt kertoa miksei tätä valmisteltu parlamentaarisesti
rouva puhemies se että tämä ongelma aikanaan syntyi ennen lindtmanin syntymää ja sitä korjattiin jälkeen lindtmanin syntymän nyt ei hyvänen aika saisi olla tässä asiassa se mikä on suuri juttu vaan aivan kuten ministeri soini oivallisesti oivallisesti äsken kertoi suurelle salille tämän tapahtuman miten

ottaa jokaiseen valmisteluun mukaan ymmärrän että puoluelaissa se on selvä asia mutta pitäisikö meidän pitäisikö meidän sitten jokaiseen pikkurisaukseen ottaa oppositio mukaan se ei ole parlamentarismia hallitus tekee esityksiä suuri sali käsittelee ja sillä sipuli ei tässä tarvita sen suurempia jorinoita

kristillisdemokraateilla ei ole perustuslakivaliokunnassa edustusta ja sen takia olen jättänyt tänne teille pöydille jaetun pykäläesityksen huomenna äänestettäväksi tiettyyn tiettyyn rajaan asti pystyn ymmärtämään hyvin niitä historiallisia haavoja jotka ovat jääneet ministeri soinin sieluun on todellakin niin että että se oli suomalaisen parlamentarismin mustia ajanjaksoja kun suomessa tehtiin poikkeuslakia presidentti kekkosen uudelleen valitsemiseksi hyvä on muuten huomata että silloinen kristillinen liitto oli ainut puolue joka ei ollut mukana siinä rähmälläänolossa siinä mielessä katson että on erittäin tärkeää tässäkin tilanteessa pohtia sitä mikä on ja kohtuus olen tässä kysynyt itseltäni että entä jos minulta lähtisi puolueen puheenjohtajana kun olen nyt neljä jäsentä tästä puolueesta omaan puolueeseen niin olisinko sitä mieltä että rahoitus kuuluu kokonaisuudessaan kuitenkin sille puolueelle johon yksin jään minä

arvoisa rouva puhemies vuonna seitsemänkymmentäkaksi ja tammikuussa seitsemäänkymmeneenkolmeen voimaan tullut epädemokraattinen suhmurointi

vihdoin voidaan korjata ja iloinen siitä että vierustoverini vieruskaverini edustaja zyskowicz näkee näkee tämän tämän päivän arvoisa puhemies olen myös iloinen siitä että itse sain sitten muutamaa vuotta myöhemmin syntyä nähdäkseni tämän päivän kun tämä epädemokraattinen näytelmä saa päätöksen minun mielestäni se on ihan kunniakasta että tämä hallitus sen nyt korjaa jos eivät sitä muut hallitukset ole ole korjanneet tässä esityksessä myös laajennetaan ilmoitusvelvollisuutta europarlamenttivaaleissa minun mielestäni olisi syytä pohtia myös sen laajentamista kuntavaaleissa koskemaan kaikkia ehdokkaita niin että

rouva puhemies ei missään tapauksessa ole tarkoitus että oppositio otetaan mukaan jokaiseen risahdukseen mutta tässä talossa on pitkä perinne siitä että puoluelakia vaalirahoitusta myös yle rahoitusta samoin kuin viime kaudella alkanutta sote yhteistyötä käydään parlamentaarisesti yhdessä siis että sitä työtä tekevät oppositio ja ja hallitus yhdessä ja sen perinteen vaaliminen olisi jatkossakin tärkeää

voisi vastata tähän kysymykseen kun on paikalla kun olen ymmärtänyt että tähänkään asti siitä ei ole tullut mitään seuraamuksia jos se ilmoittajan nimi on sieltä

tämä ei ole hallituksen esityksessä vaan tämä on valiokunnan tekemä muutosesitys ja perustuu kuulemiseen jossa jossa kuulimme ministeri lauri tarastia joka on on kirjoittanut kirjan tästä kysymyksestä tarkoituksena on nimenomaan ollut että kun on ilmoitus niin jos ilmoituksessa on ehdokas ja sitten on myös puolue pidetään luonnollisena että siitä ilmenee maksaja sitten on myös tämä raportointivelvollisuus jonka valtiontalouden tarkastusvirasto tarkistaa tämä muutos että ilmoituksesta on käytävä ilmi maksaja perustuu siihen tilanne jossa tämä voisi olla erityisen aktualisoitunut olisi sellainen jossa jokin muu taho tekisi tällaista negatiivista mainosta jostakin ehdokkaasta ja haukkuisi häntä ja silloin sen ilmoituksen maksajan tulee käydä siitä ilmi eli

arvoisa puhemies todellakin on nyt todistettu että perussuomalaiset sai hallitusohjelmaan itselleen tärkeän pykälän ja sen merkityksestä kertoo se että että tässä suuressa taloudellisessa kriisissä ja mullistuksessa vain tämä on niin tärkeä asia että ministeri soini puheenjohtaja aivan erikseen tulee tänne siitä riemuitsemaan teille tärkeä yksinvaltiaspykälä joka varmistaa puoluejohdon ja puolueen säätiön asemat jatkossakin edustaja stefan wallin sanoi että eduskunnan ei tarvitsisi olla minkään puolueen tai perussuomalaisten portsari on tietysti vähän sääli että eduskunta joutuu olemaan perussuomalaisten terapeutti on varsin erikoista että laki säädetään ainoastaan sen takia että saadaan korjattua joku historiallinen muinainen vääryys toki voidaan ajatella näin että hallitus haluaa korjata historian vääryyksiä että tulee tilaa tulevaisuuden vääryyksille

puhemies kyllä tämä edustaja harakan käsitys siitä että tätä tehtäisiin yhden puolueen tai sen puheenjohtajan takia on röyhkeä ja vailla totuusperustaa vailla totuusperustaa aivan yhtä hyvin sosialidemokraatit ja heidän puheenjohtajansa joka ei nyt muuten ole paikalla

jos teille sattuisi se että huomaisitte että sosialismi on menneisyyden aate ja päättäisitte vaikka lähteä tuonne keskustaan päin tämä koskee kaikkia puolueita tämä ei ole ketään kohti lyöty ja sitten haluan kyllä edustaja essayahille sanoa että kyllä olen hämmästynyt

joka oli ryhdikäs on tullut kristillisdemokraatit niin te haluatte palkita puoluejuudakset siitä mitä he tekevät

arvoisa rouva puhemies meidän puolueestamme on lähtenyt väkeä entisiä entisiä puolueen puheenjohtajia mukaan lukien ja minun jos ihminen kokee että ei halua enää olla jossakin aatteessa mukana niin silloin varmasti on ihan ok että että ihminen vaihtaa leiriä tai perustaa oman puolueen mutta väärin on suitsia ihmisten aatteellisuutta tällä tällä tavalla puoluerahoituksella siinä mielessä itse taas olen puolestani hämmentynyt hämmentynyt ja hämmästynyt siitä että kun

ja olen olen kyllä siitä harmissani niin kuin sanoin ymmärrän tiettyyn tiettyyn rajaan asti näitä historian haavoja ja miksi tätä ollaan oltu tekemässä mutta en silti soisi että että käytetään lainsäädäntöapparaattia näitten

komiteassa silloin kolmihenkinen perussuomalaisten eduskuntaryhmä teki jo silloin tämän puoluelain muutosesityksen lakialoitteena ja varmasti muistatte että ajoimme siellä yhdessä pieniä puolueita suosivaa vaalilakia tämä on meidän pitkäaikainen linjamme me olemme olleet tällä pykälällä liikkeellä tämän oikeudenmukaisuuden historiallisen vääryyden oikaisemisen takia ei merkitystä onko meillä ollut yksi kolme viisi kolmekymmentäkahdeksan tai ensi kerralla vaikka kuudennessakymmenennessä tässä on kysymys siitä että historiassa vietiin suomen kansalta äänioikeus presidentinvaaleissa poikkeuslailla rauhan aikana ja tämän manööverin varmistamiseksi ostettiin rahalla tietty osa edustajista

en arvannutkaan kun jäin seuraamaan tätä keskustelua että tämä olisi näin historiallinen keskustelu en en todellakaan mutta haluan kyllä tukea eduskuntaryhmämme puheenjohtaja lindtmanin näkemystä että kyllä kuitenkin näen myöskin niin että puoluelakia koskevat muutokset muut pitää sopia mieluummin laajemmalla pohjalla kuin hallitusohjelmaneuvotteluissa kyllä asia tällä tavalla on että meillä voi jatkossa historiassa olla hyvinkin erikoisia hallituskokoonpanoja ja en en mielellään soisi että niitä sitten siellä päätettäisiin ja sovittaisiin ja sitten ihan ministeri soinille käytätte sosialismi käsitettä epähistoriallisesti tai en itse asiassa tarkasti ottaen tiedä mitä te tarkoititte mutta jos puhutte sosialidemokratiasta puhukaa sosialidemokratiasta tai jos haluatte käyttää sanaa sosialismi niin puhukaa demokraattisesta sosialismista

hallitusten aikana niin tässä hurskastelu on minun mielestäni kyllä aika suuressa roolissa kun ruvetaan tämän

anteeksi ministeri soini ehkä pitää enemmän edustaja soini puheenvuoroja sanoi että vasemmistoliitto halusi tehdä tämän muutoksen vaalipiirijakoon ja se tehtiin jotenkin parlamentarismin ulkopuolella täytyy sanoa kun tunnen aika hyvin puolueen puheenjohtajana tätä historiaa että me emme olisi halunneet tehdä tällaista vaalipiirijakoa olisimme halunneet tehdä toisenlaisen

tärkeää nostaa esille myös sen vuoksi että meidän vaalijärjestelmämme ei ei ole kaikella tapaa demokraattinen nimittäin meillä on erittäin korkeita piileviä äänikynnyksiä edelleen näidenkin muutosten jälkeen joten olisi tärkeää että kaikkialla suomessa äänellä on sama painoarvo ja sen vuoksi meidän vaalipiirejämme pitäisi suurentaa tai tuoda tasauspaikkajärjestelmä tällä kannalla myös perussuomalaiset oli silloin kun se oli pieni puolue mutta nyt kun esimerkiksi pyrittiin

rouva puhemies on hieno asia että vaalipiirikysymys tulee esille tässä kohtaa koska vihreät ovat alunperin olleet kannattamassa nimenomaan koko maata koko suomea kattavaa vaalipiiriuudistusta sitä on ajettu ainakin kahdeksan vuotta eli siitä lähtien kun ensimmäistä kertaa itse olin täällä mukana valitettavasti vain sillä kaudella ei saatu

vain muutaman alueen vaalikuviot on saatu selvitettyä olen enemmän kuin iloinen jos viette asiaa eteenpäin niin että saadaan koko valtakuntaa koskien samat piilevät äänikynnysrajat ja samat pelisäännöt joilla seuraaviin vaaleihin mennään

missä pihvi te kovasti puhutte että parlamentarismia pitäisi kunnioittaa ja ei siinä mitään mutta ette te kyllä varsinaisesti tunnu tätä hallituksen esittämää lakimuutosta vastustavankaan että kyllä sitä tosiaan pihviä kaipaisi täällä edustaja lindtman on kysynyt että saako sitä mitä tilaa kun äänestää perussuomalaisia otanpa yhden esimerkin kun halusitte että otetaan esille ajatellaan maahanmuuttoa tämä hallitus kiristää maahanmuuttopolitiikkaa turvapaikkapolitiikkaa tekee sitä mitä perussuomalaiset ovat luvanneet miten tähän suhtautuu teidän puheenjohtajanne rinne sanoo että hyviä avauksia toimenpideohjelmassa kannatamme kaikkia mutta teidän meppinne liisa jaakonsaari taas värikkäin sanakääntein tyrmää eli jos teiltä tilaa niin ei kyllä todellakaan tiedä mitä esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan osalta

arvoisa rouva puhemies kuten täällä edustaja terho aikaisemmin sanoi todella ihmiset äänestävät puolueita ja ja ainakin tuolta toreilta tulleen palautteen perusteella

ne jotka äänestivät perussuomalaisia eivät näitä palkanalennuksia teiltä tilanneet mutta mutta onko niin että sitä saat mitä tilaat mutta arvoisa puhemies edelleen toistan että on hienoa että ulkoministeri soini on nyt löytänyt virkamatkojensa ohessa ajan tulla tänne tästä asiasta keskustelemaan ymmärrän että ette ole vastannut kysymykseen ketkä hallitusneuvotteluissa tätä asiaa ajoivat ja miksei tätä kohtaa valmisteltu parlamentaarisesti nimittäin tämä vaalipiiriuudistus on hyvä esimerkki siitä kun keskustan korhonen aikanaan rikkoi tämän perinteen parlamentaarisesta valmistelusta että päädyttiin siihen mihin nyt päädyttiin sen takia jos te nyt ette tähän halua vastata sanokaa nyt että edes jatkossa teidän linjanne on se että kukin hallitus ei peukaloi puoluelakia jossa esimerkiksi rahoitusta jaetaan oman mielensä mukaiseksi silloin ollaan kyllä semmoisen

mitä tulee parlamentaariseen valmisteluun olisi ollut aivan erinomaista että olisi silloin saatu se järjestelmä aikaan kun oltiin siellä työryhmässä sen työryhmän muuten torppasi käsitykseni ja muistini mukaan sdpn puoluesihteeri silloin

mielenkiintoinen keskustelu koska oikeastaan me emme välttämättä ole ministeri soinin kanssa eri mieltä tästä itse asiasta minä olen itse sitä mieltä että neljäkymmentä vuotta sitten tapahtui tuplavääryys poikkeuslaki ja tämä lex vennamo siitä ei ole kysymys mutta kysymys on nyt periaatteellinen

ei siinä mitään olkoonkin että tämä kyseinen puoluelain muutos ikään kuin salakuljetettiin pöytäkirjamerkinnän muodossa tähän hallitusohjelmaan kysymys on nyt siitä onko oikein olemmeko tulleet pisteeseen jossa puolue joka kokee olleensa tämmöisen historiallisen vääryyden kohteena vuonna yks ja kaks heti valtaan päästyään pystyy sanelemaan tällaisen lainmuutoksen jossa palataan siihen vanhaan asentoon tämähän on niin kuin kekkosen kulttuuriin palaamista ette kai te väitä ministeri soini että kokoomus ja keskusta olisivat olleet aloitteellisia kun tätä asiaa otettiin hallitusohjelmaan itse kerroitte äsken että te olette pitkään jo vaatineet tätä muutosta laki aloitteiden muodossa

arvoisa puhemies oppositio on nyt päättänyt käyttää todella paljon voimia ja energiaa vastustaakseen kaikkea tällä kertaa te ette vastusta käytännössä nyt te te vastustatte vain periaatteessa tämä yksimielisyys valiokunnassa kuulosti kyllä todella hyvältä joten ilmeisesti äänestystulos on sitten sen mukainen huonot päätökset on voitava purkaa tässä on kysymys siitä kesti näin kauan ennen kuin perussuomalaiset pääsi hallitukseen jotta voimme aloittaa näiden huonojen päätösten purkamisen nyt on kysymys ryhdin parantamisesta siitä tässä on

tuossa ministeri soini muisteli juuri sitä lauri tarastin vaalityöryhmää siellähän me säädimme esityksen siitä että meillä olisi tällainen valtakunnallinen tasauspaikkajärjestelmä jos nyt aivan oikein muistan niin siinä vaiheessa sitten teidän puolueenne kasvoi pienestä suureksi ja kun kaksilla valtiopäivillä tämä asia piti hyväksyä niin sitten siellä toisessa äänestyksessä ei enää löytynytkään perussuomalaisten tukea tälle se ei mennyt läpi minun mielestäni se kaatui kaatui vasta eduskunnassa en en lähde kiistämään voi olla että sitä ei sitten viety enää pidemmälle pidemmälle eteenpäin mutta joka tapauksessa kun nyt perussuomalaiset on suuri puolue niin toivoisin että että aivan samalla innolla aivan samalla innolla lähtisitte nyt tätä vaalilain epäkohtaa korjaamaan kuin millä olette nyt tätä puoluetuen epäkohtaa omasta mielestänne epäkohtaa korjanneet siinä mielessä voin sanoa että tämänkin stiplun voisin aivan hyvin unohtaa mikäli nyt luvata että hallituksessa lähdette tekemään kaikkenne sen eteen että meillä olisi demokraattisempi vaalilaki joka ei todellakaan näitä piileviä ja korkeita äänikynnyksiä enää pitäisi sisällään

arvoisa puhemies sosialidemokraattien puheet ovat nyt kyllä pahasti ristissä perustuslakivaliokunnassa teiltä ovat edustajina edustajat guzenina kantola ja skinnari ja he ovat yhtyneet tähän mietintöön yksimielisesti nyt te vaaditte että olisi pitänyt valmistella toisella tavalla parlamentaarisesti mikä olisi sitten ollut se ero parlamentaarisella valmistelulla ja sillä mikä on meillä nyt perustuslakivaliokunnan perusteellisen työn jälkeen tehdyssä mietinnössä jonka ovat allekirjoittaneet nämä teidän kolme kolme edustajaa eli johdonmukaisuutta pitää teiltä nyt kyllä peräänkuuluttaa mutta niin kuin täällä kuulimme edustaja jaakonsaari esimerkiksi esittää maahanmuutosta aivan eri linjaa kuin kuin puheenjohtaja rinne aivan käsittämätöntä

arvoisa puhemies nimenomaan viime eduskuntakaudella perustuslain muutosesitys hylättiin perussuomalaisethan olisivat nimenomaan edelleen olleet sillä kannalla että tämä suhteellisuus ja alueellisuus olisivat toteutuneet kun olisi nimenomaan siirrytty tähän

alueellisuus toteutuisi vielä edustaja wallinille vaikka tätä yleisesti nyt jopa historioitsijat kutsuvat ja goog laamalla löytyy että tämä on lex vennamo

alkujaan lex vennamo on tarkoittanut sitä että edustajaehdokas voi olla ehdokkaana vain yhdessä vaalipiirissä

arvoisa rouva puhemies tässä on oikeastaan tullut käytettyäkin tämä minun puheenvuoroni eli minä olisin halunnut muistuttaa nimenomaan tästä että jopa meidän puolueohjelmassamme oli näitä maahanmuuttolinjauksia sampo terho tuossa kertoi näistä että kyllä meillä on tosi paljon näitä asioita tullut sinne meille on ollut tärkeätä myös pieneläkeläisten asema me me saimme myös esimerkiksi tämän kolmesataatuhatta pienituloista saa nyt sen yle veron alennuksen ja sitten tämä eläkkeensaajan asumistukiasia tämä leikattiin kyllä meillä ovat nämä asiat ihan lähellä sydäntä turha turha sitä on vähätellä olisin vain kysynyt että kun edustaja arhinmäkikin vastustaa täällä kaikkea ilmeisesti piditte näitä hallituksen maahanmuutto ohjelmia erittäin huonoina

rouva puhemies edustaja kivelälle saattaa olla että olette puhuneet tästä asiasta mutta kun viimeksi tästä asiasta äänestimme niin ainoastaan vihreät ja kristillisdemokraatit täällä olivat sitä mieltä että meidän pitäisi saada demokraattisempi vaalilaki aikaiseksi minun mielestäni on nyt hyvä että vaikka vaikka tämä hallituksen esitys käsittelee nyt ennen kaikkea tätä vaalirahoitusta ja sen tarkastamista niin niin on todella tärkeää että meillä syntyisi yhteinen tahto tässä salissa että meidän pitää saada demokraattinen vaalilaki aikaiseksi kun nyt ollaan menossa näihin itsehallintoalueisiin niin siinä on taas seuraava mahdollisuus joko olla demokraattinen ja huomioida suhteellisuus ja alueellisuus tai jälleen kerran käyttää sitä valtaa ja tehdä piilevät korkeat äänikynnykset ja pitää huoli siitä että siellä itsehallintoalueilla ei ole esimerkiksi pienten puolueitten edustusta puhumattakaan siitä että siellä olisi esimerkiksi sitoutumattomien edustusta tai jotakin vastaavaa mitä tänä päivänä näemme kunnallispolitiikassa tämä on yhteinen vetoomus pidetään nyt edes tästä asiasta huolta jos ei muusta olla pystytty pitämään että näissä itsehallintoalueitten valtuustoissa sitten olisi varmasti myöskin demokraattisuus voimassa

arvoisa rouva puhemies kun tämä debatti tässä nyt alkaa loppua niin vielä kerran todella täytyy kiittää että tämä oli nyt se asia jonka vuoksi ulkoministeri soini täällä jaksoi meidän kanssamme hieman debatoida ehkä nyt vielä vähän tästä menettelystä niin kuin me olemme tottuneet ja hyvä periaate on ollut perustuslakivaliokunta ikään kuin toiminnassaan yrittää pysyä tavallaan päivänpolitiikan yläpuolella tai ulkopuolella minusta ne näkökohdat jos niitä on siellä punnittu painavat ja minusta se on sinänsä ihan hyvä periaate tai minä toivon että te ette ainakaan hirvittävästi etukäteen politisoi perustuslakivaliokunnan toimintaa ja tämä on yksi arvo kun historiallisesti aina nämä puoluelakiin liittyvät muutokset ainakin minun elinaikanani on käsitelty parlamentaarisesti niin ymmärrän että sen takia ne ovat ainakin tähän mennessä menneet sieltä sieltä läpi mitä tulemme sitten tekemään tässä täällä salissa niin sehän on se joka ratkaisee ja ja tulette sen huomenna näkemään mutta

ja sitten se tuodaan käsittelyyn niin toivon että voisitte nyt antaa semmoisen signaalin että te te olette sitä mieltä että jatkossa näin ei tultaisi tekemään koska se avaa todella synkeän näkymän olisi hyvä että siihen edes suostuisitte vaikka nyt tämä lex soini menisikin eteenpäin hallituspuolueiden voimin

arvoisa rouva puhemies haluan vielä että tulee selväksi tämä historiallinen konteksti ja se miksi tämä historiallinen vääryys oikaistaan uskon että se teille sosialidemokraateille käy oikein hyvin siteeraan sosialidemokraatti lasse lehtistä joka silloin itse oli eduskunnassa kymmenes kahdeksatta kaksituhattaneljätoista hän kirjoitti helsingin sanomissa näin kun poikkeuslakiesitys annettiin kekkonen jääväsi itsensä viiden minuutin ajaksi sinä aikana presidentin tehtäviä hoiti pääministeri sorsa ja asian esitteli virkaatekevä presidentille oikeusministeri kristian gestrin kaksi päivää myöhemmin tästä tehtiin eduskunnalle virkatoimien lainmukaisuudesta kysymys ja hallitusmuoto ei tunne viiden minuutin esteellisyyttä oppineet juristit paavo kastari veli merikoski ja mikael hiden joutuivat myöntämään että menettely oli ollut virheellinen jos eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö olisi todennut saman pääministeri ja oikeusministeri olisi jouduttu asettamaan syytteeseen valtakunnanoikeudessa tämä siis lasse lehtisen tekstiä tämä on se historiallinen konteksti johon tämä liittyy ja tämä on nyt se vääryys joka oikaistaan

edustaja arhinmäki

puhemies edustaja meri täällä kritisoi sitä että vastustan kaikkea hänen mukaansa en minä ole tätä lakiesitystä täällä vastustanut myös kysyitte millä meillä on varaa tämän yhteiskunnan ylläpitämiseen sillä että entistä useampi on töissä meidän suurin ongelmamme on työttömyys ja meidän pitää saada työttömyys nujerrettua

sillä tänään on julkistettu lausunnot jotka on annettu pakkolaeista eivät mitkään kaiken maailman dosentit vaan tällä kertaa professorit ovat niistä lausuneet ja jokainen näistä sanoo että näihin näihin ei päästä mitkä ovat teidän keinonne parantaa työllisyyttä kun professorit lausunnoissaan jotka

välikysymystä käsiteltiin jouduin lähtemään tapaamaan ban ki moonia ykn pääsihteeriä olen todella iloinen että pääsin tänään paikalle kun tämä lähetekeskustelu oli niin silloin olin virkatehtävissä en päässyt paikalle

että menen hoitamaan virkatehtäviäni kiitoksia
nyt mennään puhelistalle on mahdollisuus sitten vielä käyttää niitä puheenvuoroja puhelistalta ensimmäisenä edustaja essayah olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta on todellakin aivan niin kuin ministeri soini täällä on sanonut puoltanut tätä hallituksen esitystä ja tässä lakiesityksessähän on paljon sinällään ihan kannatettavaa ainesta erityisen tärkeänä demokratian kannalta pidän sitä että eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueitten asemaa ollaan tässä myös selkeästi kohentamassa

valtakunnallisesta kannatuksesta eduskuntavaaleissa ja tässä yhteydessä käsiteltiin lakialoitetta jossa tätä prosenttia oli viety vielä alaspäin mutta perustuslakivaliokunta puolsi tätä hallituksen esityksen linjaa on myös tärkeää että puoluetukea saavaa ei poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisikaan saanut kansanedustajan paikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa koska noitten kannatuskorttien keräämisessä on kova työ ja siinä mielessä jos puolueen toiminta kuitenkin jatkuu on on turhaa sitten ikään kuin tällaisen rekisteriviranomaisen olla vaatimassa näyttöä uudesta kannatuksesta sitten tähän puolueitten valvontaan ja myöskin vaalirahoituksen valvontaan täällä edustaja lapintie valiokunnan puheenjohtajana hyvin esitteli sitä että oli pohdinnassa että esimerkiksi tähän vaalirahoituksen valvontaan olisi tullut jonkinlaisia ehdokkaille mutta sitten asiaa ja myöskin asiantuntijoita kuultuanne ette tehneet muutoksia näihin minusta on tärkeää säilyttää sellainen tasapaino jos esimerkiksi ajatellaan kunnallisvaaleihin ehdolle lähteviä henkilöitä että kunnallisvaaleihin ehdolle lähtevällä henkilöllä ei saa olla ainakaan syynä jättäytyä pois ehdokkuudesta se että pelkää sitä byrokratiaa mikä mahdollisesti saattaa seurata siitä että joutuu avaamaan erilaisia vaalitilejä ja pitämään erilaisia rekistereitä ynnä muita ynnä muita

ovat sinällänsä riittäviä puoluetuen valvonta on tarkoitus siirtää oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle ja siellä oli todettu että tämä ei sinällänsä aiheuta minkäänlaista jääviysongelmaa valtiontalouden tarkastusvirastolle ja erittäin hyvä sitten myöskin tarkastusviraston oikeus laajennettaisiin presidentinvaaleissa näihin tukiyhdistyksiin ja ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta euroopan parlamenttivaaleissa laajennettaisiin koskemaan myöskin toista varaedustajaa pidän tätä jälkimmäistä myöskin tärkeänä koska kyllähän kaksituhattaneljätoista kevään vaalien jälkeen nähtiin se että kun vaaleja tulee useat peräkkäin ja vähän eri rytmissä niin se aiheuttaa sellaisia tilanteita että osa poliitikoista miettii missä aikoo nyt sitä kansaa loppujen lopuksi edustaa täällä käytiin äsken aika värikäs debatti siitä esityksen kohdasta kohdasta jossa tosiaankin sitten tätä puoluerahoitusta ollaan nyt muuttamassa siten että jos yli puolet puolueen edustajista jättää puolueen niin silloin

ei enää heidän mukaansa anneta vaan vaan se pysyy tässä puolueessa niin kuin sanoin ymmärrän kyllä tätä historiallista kontekstia ja ymmärrän myöskin sitä mitä haavoja tämä on voinut jättää yksittäisen poliitikon sieluun mutta kuitenkin pidän hyvin erikoisena tätä tapaa millä tätä nyt lähdetään korjaamaan todella niin kuin debatissa totesin itseltäni kysyin että entä jos omalla kohdallani näin tapahtuisi omassa puolueessa ja katsoisin kyllä niin että en olisi oikeutettu pitämään vaikkapa yhdellä hengellä sitten koko sitä puoluetukea mikä puolueelle

huomenna sitten täällä salissa myöskin saisin muilta puolueilta kannatusta koska olen ymmärtänyt että perustuslakivaliokunnassa on aina se tapa että siellä ei nyt lähdetä hyvin herkästi antamaan näitä vastalauseita mietintöihin ja siellä pyritään katsomaan sitä esityksen kokonaisuutta siinä mielessä

arvoisa rouva puhemies kun käsitellään hallituksen esityksiä joissa on tarkoitus leikata työssä käyvien palkkoja leikata eläkkeitä leikata työttömiltä ei ministeri soinia perussuomalaisten puheenjohtajaa ole salissa näkynyt perustelemassa esityksiä ei vastaamassa opposition kysymyksiin no tänään kun on käsittelyssä puoluelain muutos yllättäen tällä kertaa ministeri soinilta löytyi aikaa tosin siinä siinä vaiheessa kun tuli kysymys esimerkiksi

että leikataan pienipalkkaisilta sairaanhoitajilta opettajilta lastenhoitajilta ja lähihoitajilta niin johan ministeri soinilla tuli kiire virkatehtäviin takin takin reunat vain liehottivat kun ministeri soini poistui salista arvoisa rouva puhemies tämä lakimuutos sinänsä on ihan kannatettava mutta otin tämän puheenvuoron alun perin sen vuoksi että halusin nostaa muutamia seikkoja jotka jatkossa vaalilakeja puoluelakeja vaalirahoituslakeja pohdittaessa pitäisi muistaa ottaa esille ensimmäinen seikka on se että vaali vaalilta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden koko on kasvanut taloudellisesti tämä laittaa eri puolueista tulevia ehdokkaita eriarvoiseen asemaan mutta myös puolueen sisällä olevia tulee kilpavarustelua se ei ole demokratian kannalta hyvä asia ja demokratian ja kaikkien osallistumismahdollisuuksien vuoksi olisi tärkeää että jatkossa rajoitettaisiin kampanjoiden kokoa taloudellisesti ja toisaalta tällä tavalla ei tulisi painetta kerätä niin suuria kampanjakassoja ja sitä kautta ehkä jäädä myös myös kiitollisuudenvelkaan tukijoille sen vuoksi ehdottaisinkin että kun jatkossa lakeja valmistellaan niin selkeät ylärajat siihen siihen kuinka paljon kampanjoihin yksittäinen ehdokas voi käyttää rahaa tämä olisi tasa arvoista kaikkien ehdokkaiden näkökulmasta tällaisia rajoja voisivat olla esimerkiksi kunnallisvaaleissa kymmenentuhatta euroa eduskuntavaaleissa kolmekymmentätuhatta euroa ja europarlamenttivaaleissa viisikymmentätuhatta euroa

pienemmällä ääniosuudella kansanedustajan kuin joissain toisissa vaalipiireissä kun perussuomalaiset oli vielä pieni puolue perussuomalaiset kiinnitti voimakkaasti huomiota tähän epäkohtaan toivoisin että nyt kun alkuinnostuksesta hetkellisestä noususta suureksi puolueeksi on toivuttu huomataan ja muistetaan se mistä on tultu politiikassa on aina tärkeää muistaa mistä on tultu ja erityisesti tilanteessa jossa perussuomalaisten kannatus sulaa ja tiedetään että perussuomalaiset on takaisin menossa sinne mistä puolue on tullut ja tähän puututtaisiin kaikkein oikeudenmukaisin järjestelmä olisi se että meillä olisi tasauspaikkajärjestelmä meidän vaaleissa niin että jokainen puolue saa juuri sen määrän kansanedustajia kuin valtakunnallisesti saa kannatusta

viime vaaleissa oli kaksi uutta vaalipiiriä ja etelä savon vaalipiirit ja sitten toisaalta pohjois karjalan ja pohjois savon vaalipiirit tämä ei ollut optimaalinen ratkaisu sen vuoksi tehtiin myös perustuslain muutos jossa olisi mahdollisuus että suomessa olisi vähemmän vaalipiirejä se alaraja olisi matalampi jolloin vaalipiirit olisivat suurempia ja jolloin piilevä äänikynnys putoaisi valitettavasti tämä ei mennyt perustuslakivaliokunnassa tällä kertaa läpi ja tämä esitys kaatui mutta kun haluamme kehittää demokratiaa ja vaalijärjestelmää oikeudenmukaisempaan suuntaan pitäisi huomioida se että kampanjoihin tulee katot ne eivät ole liian suuria yksittäiselle ehdokkaalle taloudellisesti ja toisaalta jokainen puolue saa oikeudenmukaisen osuuden kansanedustajapaikkoja suhteessa ääniin näitä toivoisi yhtä ponnekkaasti perussuomalaisten puheenjohtajan ministeri timo soinin ajavan kuin ajoi tätä pientä muutosta tähän vaalirahalakiin tämä tulee hyödyttämään tulevaisuudessa perussuomalaisia kun kannatus on jälleen sulanut sinne pienen puolueen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

kyllä itse hieman sitä ihmettelen minkä takia näin kauan piti elää ennen kuin tämä asia korjataan ja ja siitä kyllä haluan antaa kiitosta tälle hallitukselle että tämä tämä asia nyt korjataan se ei varmasti ollut tälle maalle kunniaksi eikä varsinkaan kansanvallalle ja demokratialle mitä silloin kekkosen johdolla ja keskustan johdolla ja smpläisten johdolla tässä maassa tehtiin tässä esityksessä siis korjataan tuo tuo epäkohta itse kyllä näen niin että tänne ei kukaan tule yksin vaan tänne tullaan puolueiden edustajina ja ja näen sen hyvin hyvin luontevana että että tämä tämä epäkohta nyt korjataan tässä esityksessä myös puoluelain nojalla maksettavan valtionavustuksen eli kansan suussa puoluetuen käytön valvonta siirretään oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle mikä on hyvä ja kannatettava esitys puoluetukea voisi jatkossa saada eduskuntapuolueiden lisäksi myös puolue joka saa vähintään kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen eduskuntavaaleissa tämä on myös hyvä demokratiaa ja avoimuutta lisäävä esitys sitten se että puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisi saanut kansanedustajapaikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa itse pohdin kun tämä esitys hallitukselta tuli että minkä takia sitten ne puolueet poistetaan puoluerekisteristä jotka eivät tuota

ne voisivat voisivat elää sitten sen ajan kun kun niillä on toimintaa mikä täyttää tietyt vaatimukset tässä esityksessä ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta europarlamenttivaaleissa laajennetaan koskemaan myös toista varaedustajaa ja myös presidentinvaaleissa pidän näitä myönteisinä asioina tässä

perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan että valiokunta katsoo että ehdotetut muutokset lisäävät vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä hälventävät epäilyjä ehdokkaiden riippumattomuutta vaarantavista taustakytköksistä ja lisäävät luottamusta julkisen vallankäytön puolueettomuuteen näin se on mutta olen kyllä vahvasti eri mieltä essayahin ja ja kristillisdemokraattien kanssa siitä että tiukennuksia ei pitäisi tehdä kuntavaaliehdokkaisiin minun mielestäni ennen muuta siellä tällä vaalirahoituksella on aivan merkittävä rooli itse olen esittänyt että vaalirahoitusvelvollisuus olisi kaikilla kuntavaaliehdokkailla meillä kunnissa tapahtuu hyvin yleisesti sitä että lautakuntiin vaikkapa tekniseen lautakuntaan rakennuslautakuntaan tai tämäntyyppisiin tulee paljon niitä edustajia jotka eivät tule valtuustoon valituiksi nämä toimielimet käyttävät erittäin paljon valtaa monissa sellaisissa asioissa joissa voi löytää juuri näitä kytköksiä vaikkapa vaalirahan ja päätöksen välillä vaikkapa kaavoituskysymyksissä kauppapaikoissa mikä kauppa saa kaupan mihinkin ja tämäntyyppisiä ratkaisuja minun mielestäni avoimuutta lisäisi se että vaalirahavelvollisuus olisi kaikilla kuntavaaliehdokkailla tulevaisuudessa itse en ole nähnyt järkeväksi edustaja arhinmäen esittämää vaalirahakattoa se on erittäin ongelmainen siinä mielessä että meillä ehdokkailla on erilaisia taustoja joista tulemme toiset saavat niin sanottua ilmaista mainosta ovat tunnettuja ja näkyvyyttä ja taas erilaisesta taustasta taikka toinen saa suuren ladonseinän ilmaiseksi mainospaikakseen toisella ei ole maanviljelijäystävää ja hän ostaa tuon mainospaikan clear channelilta tai joltain muulta toimijalta minun mielestäni näitä ei ole syytä lähteä rajoittamaan mutta sen sijaan voisi miettiä sitä pitäisikö

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parantaa valvonnan puolueettomuutta

työryhmän yksimieliseen mietintöön lukuun ottamatta hallitusohjelmakirjausta avoimet ja rehelliset vaalit ovat toimivan demokratian kulmakivi kuten perustuslakivaliokunta mietinnössään toteaa keskeinen osa avoimuutta on että äänestäjillä on mahdollisuus saada tietää mistä puolueet tai muut ehdokkaita asettavat mielipidesuunnat ovat saaneet kampanjaansa merkittävää rahoitusta on hyvä että vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus laajenee europarlamenttivaalien toisiin varaedustajiin europarlamenttiin voidaan nousta käytännössä toiseltakin varasijalta sillä siirtymät toisiin tehtäviin ovat varsin tavanomaisia muutos siis lisää vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä ja lisää myös luottamusta ehdokkaiden riippumattomuuteen puoluetuen myöntämisperusteita laajennetaan siten että myös eduskunnan ulkopuolelle jäävät puolueet voivat saada tukea mikäli ne saavuttaisivat eduskuntavaaleissa vähintään kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisi kaksissa edeltäneissä vaaleissa saavuttanut

on todettava että kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen raja on korkea näin ollen ehdotus ei käytännössä johda kovin usein tilanteisiin joissa puoluetukea maksettaisiin myös eduskunnan ulkopuoliselle puolueelle taloudelliset vaikutukset jäävät siis vähäisiksi vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa yksikään puolueista jotka eivät saaneet kansanedustajapaikkaa ei saavuttanut kahden prosentin valtakunnallista kannatusta pienpuolueista suurimman valtakunnallisen kannatuksen eli nolla pilkku kahdeksan prosenttia sai piraattipuolue tällä vaalikaudella muille kuin eduskuntapuolueille ei siis todennäköisesti tulisi maksettavaksi puoluetukea arvoisa puhemies kuten perustuslakivaliokunta katsoo niin hallituksen esitys on kuitenkin periaatteellisesti tärkeä demokraattisen keskustelun ja moninaisuuden edistämisen kannalta kansainvälinen vertailu ja historian tarkastelu osoittavat että uusien puolueiden on vaikea päästä suomen eduskuntaan esimerkiksi perussuomalaisilla ja vihreillä kului useampi vaalikausi juurruttaa itsensä suomalaiseen puoluekenttään näin ollen jatkossakin on syytä yhä tarkastella keinoja joilla euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston vuonna kaksituhattayksitoista suomelle antamiin suosituksiin voidaan parhaiten vastata hallitus esittää puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin muuttamista niin etteivät vaalikauden aikana tapahtuvat kansanedustajan siirtymiset vaikuta puoluetuen tässä on luonnollisesti kyse siitä mistä ulkoministeri soini puheenvuorossaan voimallisesti kertoi nähdäkseni muutos vahvistaa eduskuntavaaleissa annetun äänen painoarvoa ja äänestäjänsuojaa sillä vaalikauden aikana tapahtuvat edustajien siirtymiset eivät ole äänestäjien päätös vaan kansanedustajan oma tahto päätös on huomattava että suomen vaalijärjestelmässä äänestetään ensisijaisesti puoluetta ja toissijaisesti yksittäistä henkilöä tämän puolueen listalla äänestäjä todennäköisesti olettaa valitun edustajan edustavan oman linjansa lisäksi myös puolueen yleistä poliittista linjaa jolle äänestäjä antaa tukensa lähtökohtaisesti koko vaalikaudeksi puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäinen momentti säädettiin aikanaan poikkeuksellisissa oloissa ja kyseenalaisin motiivein suomalaisen kansanvallan kunniaksi on todettava että tämä historiallinen vääryys korjataan vakaan parlamentaarisuuden aikana vakaasti harkiten perustuslakivaliokunnan yksimielisen mietinnön pohjalta

arvoisa puhemies tässä puoluelain muutoksessa on tosiaan kyse historiallisen vääryyden korjaamisesta kuten tässä keskustelussa nyt on hyvin tullut esille tähän tähän aiempaan lakiinhan sisältyy vuoden vuoden tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme poikkeuslain läpivienti jolla jolla presidentti kekkonen täysin poikkeuksellisesti ja epädemokraattisesti sitten valittiin neljännelle presidenttikaudelleen on on periaatteellisesti erittäin tärkeää että

historiallinen vääryys korjataan ja varmistetaan että että kansalaisten kansalaisten vaaleissa äänestämät äänestämät nimenomaan puolueet saavat vaikutusvaltaa eivät eivät ehdokkaat äänestäjäthän äänestävät eduskuntavaaleissa kuten lähes kaikissa muissakin vaaleissa ensisijaisesti puoluetta itse asiassa pidän hieman ongelmallisena sitä että tässä tässä esityksessä toki aivan oikein puoluetukea myönnetään jatkossa myös eduskuntavaaleissa kannatusta saaneille puolueille jotka eivät ole saaneet eduskuntapaikkoja mielestäni tämä kahden prosentin hieman korkea käytännön kannalta ja katsoisinkin että jatkossa alaraja voisi olla esimerkiksi noin noin yhden prosenttiyksikön kohdalla kuten myös edustaja elo tässä toi esiin että nolla pilkku kahdeksan prosenttiyksikköä olisi käytännössä sellainen raja jolla kansanedustajia voidaan puolueista valita

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten että koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta mahdollistettaisiin korkeampien maksujen periminen enimmäismaksut nostettaisiin nykyisestä kuudestakymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneen euroon ja kahdeksastakymmenestä eurosta sataankuuteenkymmeneen euroon kuukaudessa nykyiset enimmäismaksurajat ovat olleet voimassa vuodesta kaksituhattakuusi lähtien joten pitkään aikaan niihin ei ole tehty korotuksia nyt tehtävien enimmäismaksujen korotusten rinnalla tiukennettaisiin velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi lapsen osallistumiselle tähän tärkeään toimintaan juuri tähän asiaan sivistysvaliokunta kiinnittää erittäin vahvasti huomiota arvioiden mukaan laki lisäisi kuntien maksukertymää noin kahdeksallatoista miljoonalla eurolla vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien vuonna kaksituhattakuusitoista vaikutus kuntien talouteen olisi noin seitsemän miljoonaa euroa valtiontaloudellisia valtiontaloudellisia vaikutuksia esityksellä ei olisi lopulliset vaikutukset kuntatalouteen riippuvat tietenkin siitä miten kunnat nostavat kerhotoiminnan maksuja enimmäismaksun korotus ei siis automaattisesti tarkoita sitä että maksut nousevat puhemies sivistysvaliokunta nostaa esille sen että aamu ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille lapsille turvallisen ympäristön ja aikuisen läsnäolon yksinäisiin tunteihin ennen ja jälkeen koulupäivän monille lapsille aamu ja iltapäivätoiminta tarjoaa myös kohtuuhintaisen mahdollisuuden harrastustoimintaan suomessahan valtaosa kouluikäisten vanhemmista tekee kokopäivätyötä pienten koululaisten ja heidän perheidensä näkökulmasta aamu ja iltapäivätoiminnalle on siis suuri tarve toiminta tukee merkittävästi pienten koululaisten vanhempien perheen ja työn yhteensovittamista kerhotoiminnan tärkeän merkityksen vuoksi sivistysvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota erityisesti kahteen asiaan maksujen korotuksen vaikutukseen sekä koko järjestelmän kehittämistarpeeseen ensinnä maksujen korotuksesta pidämme valiokunnassa ehdotettua korotusta hyvin korkeana yksittäisenä muutoksena ja lisäkustannuksena lapsiperheille se on todella merkittävä jos kunnat ottavat käyttöön noita enimmäismääriä etenkin kun otetaan huomioon myös muut perheen taloudellista tilannetta hankaloittavat maksujen korotukset ja kustannuslisät valiokunta pitääkin välttämättömänä että jatkossa maksuihin tehtävät korotukset jaksotettaisiin tasaisemmin jotta perheillä on mahdollisuus helpommin sopeutua lisäkustannuksiin järjestelmän kehittämistarpeista sanomme erityisesti pidämme selvittämisen arvoisena sitä että aamu ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmää kehitetään porrasteiseksi lasten päivähoidon maksujärjestelmän suuntaan tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että järjestelmän kehittämisessä harkittaisiin tietojen yhteiskäyttöä päivähoitojärjestelmän asiakastietokannan kanssa mietinnössä painotetaan myös sitä että erityisesti vammaisten lasten pitkäaikaissairaiden lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta tarvitaan nykyistä enemmän panostusta aamu ja iltapäivätoiminnan järjestelyihin valiokunta kannustaa myös koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen koulujen kerhotoiminta on erityisen tärkeää niille alakoululaisille jotka eivät enää osallistu iltapäivätoimintaan hallitusohjelman kärkihankehan kiinnittää huomiota tähän ihan samaan seikkaan ja siihen on luvassa myöskin puhemies maksurajojen ajantasaistaminen sekä velvollisuus jättää maksut perimättä perheen pienituloisuuden vuoksi ovat välttämättömiä toimenpiteitä jotta aamu ja voidaan kehittää lasten ja perheiden tarpeita paremmin palveleviksi palveluiksi mietintö sisältää hylkäysesityksen sisältävän

arvoisa puhemies on hyvä että valiokunnan puheenjohtaja totesi täällä ääneen että tämä lakiesitys sisältää paljon ongelmakohtia tässähän lyödään nyt suomalaisen yhteiskunnan yhtä tärkeimmistä peruspilareista tässä lyödään nimenomaan työssä käyvien vanhempien perheitä kun katsotaan se kokonaisuus jota hallitus on viemässä isoja heikennyksiä jotka liittyvät paitsi pakkolakeihin myöskin päivähoidon kohdalla kiristyksiin kouluissa joudutaan painimaan taloudellisten vaikeiden tilanteiden kanssa ja kunnissa on laajasti vaikea taloudellinen tilanne ja tämä on kunnille vapaaehtoinen tehtävä

sitten siellä oli vastauspuheenvuoroja edustajat taavitsainen sarkkinen ja mäkisalo ropponen juu saatte sitten sen varsinaisen puheenvuoron tästä ensimmäisenä heti mutta nyt nämä vastauspuheenvuorot olkaa

arvoisa puhemies minusta tämä hallituksen esitys on täysin suorastaan järjenvastainen meillä on jo nyt tällä hetkellä maksullinen iltapäiväkerho jossa ei ole ollut tulosidonnaisuutta vaan se on ollut kaikille jos perheessä ovat olleet rahat tiukoilla tai on monta lasta niin monen on ollut jo näilläkin maksuilla pakko säästää tässä kohtaa ja olla laittamatta lasta tuonne kerhoon ja ja nyt kun hallitus tällä esityksellä tuplaa nuo maksut heikennetään entisestään lapsiperheitten mahdollisuutta saada kerhotoimintaa jos ajatellaan tätä iltapäiväkerhoa toimintana niin sehän on pienen koululaisen kannalta aivan ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen saa olla kavereitten kanssa saa terveellisen välipalan saa leikkiä saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja ja läksytkin tulevat tehdyiksi vanhempi voi olla rauhallisin mielin töissä ja hakea töiden jälkeen lapsen sieltä kerhosta mielestäni myöskin tällä iltapäiväkerholla toteutetaan nuorisotakuuta eli tämä pitäisi säätää lakisääteiseksi palveluksi niin että kaikilla alakoululaisilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus päästä

arvoisa puhemies mielestäni on hyvä että valiokunta tunnustaa tähän esitykseen liittyviä ongelmia erityisesti näitä ongelmia on kun peilataan tätä esitystä

kanssa mitä lapsiperheisiin kohdistetaan kokonaisuudesta muodostuu erittäin vaikea monille lapsiperheille ja ongelma on myös siinä että perheet asettuvat eriarvoiseen asemaan kun todennäköisesti osa kunnista ottaa korotukset täysimääräisinä käyttöön ja toiset taas eivät ota mutta oikeastaan kysyisin valiokunnan puheenjohtajalta joka tuossa puheenvuorossaan kertoi että on nähty että olisi paras tehdä porrastus siihen tapaan mikä on päivähoitomaksuissa mikäli valiokunta näkee että tämä porrastus olisi parempi niin kuin itsekin näkisin niin minkä takia sitä ei tehdä

osa hallitusohjelmassa kaavailtuja tiukennuksia jotka kohdistuvat lapsiin ja heidän perheisiinsä lapsiperheiden asemaan vaikuttavat heikennykset ovat kovasti ristiriitaisia tämän hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyviin tavoitteisiin nähden sillä tämä aamu ja iltapäivätoiminta on hyvä esimerkki matalan kynnyksen palveluista joita hallitus lupaa vahvistavansa

vastauspuheenvuoroja koska edustaja gustafsson pyysi myöskin vastauspuheenvuoron niin olkaa hyvä tässä vaiheessa se sitten myöhemmin tulee se puheenvuoro täällä on kaikki jo huomioitu arvoisa puhemies
valiokunnassa kuultiin myöskin lapsiasiavaltuutettua ja hänen mielestään tämä alennus tai jättää maksu kokonaan perittäväksi yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi hän toivoi vähimmäisedellytyksenä sitä että tästä mahdollisuudesta myös tiedotetaan kunnissa lisäksi tarvittaisiin vähintäänkin ohjeistus siitä miten eri näkökohdat tulee huomioida perittävän maksun suuruutta arvioitaessa miten alennusten suuruus lasketaan ja kuka päätökset tekee omassa varsinaisessa puheenvuorossani ei ollut tarkoitus tätä lapsiasiavaltuutetun näkemystä tuoda esille halusin tuoda sen tässä koska tämä ydin on just tässä että kaikkein pienituloisimmat jäävät nyt helposti tämän

savio ja nyt aloitetaan

puheenjohtaja muutamaan kysymykseen täällä kommentoin kuulimme asiantuntijoita sivistysvaliokunnassa ja siellä tuli ilmi että tosiaan tälläkään hetkellä ei pidetä maksuja kaikissa kunnissa täysimääräisinä tässä pitää korostaa sitä nimenomaan maksukatto ei ei se maksu mitä tullaan joka paikassa perimään toisaalta on käynyt ilmi ja tiedän myös oman kokemukseni perusteella että tällä hetkellä on vaikea järjestää edes kaikille ekaluokkalaisille paikkaa aamu ja iltapäivätoiminnassa ja tämä että sallitaan korkeammat maksut helpottaa tätä tilannetta kunnissa pystytään takaamaan paikka useammalle lapselle mahdollisesti myös joillekin kakkosluokkalaisille ja kuten me olemme tuossa mietinnössämme kiinnittäneet huomiota niin se ei ole optimaalista todellakaan että näin kerralla korotetaan näin suuri määrä mutta toisaalta korotuksia ei ole tehty kymmeneen kymmeneen vuoteen toivottavasti jatkossa pystytään siihen että jos korotuksia tehdään ne tehdään pienemmissä erissä

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja multala äsken sanoi fakta on se että kaikki kunnat eivät tälläkään hetkellä peri maksuja enimmäismääräisinä jatkossakin kunnilla on oma päätäntävalta siitä minkä suuruisina näitä maksuja tulevat perimään mutta samaan hengenvetoon on myös sanottava se että kannatan valiokunnankin mietinnön mukaisesti sitä että jatkossa maksujärjestelmän kehittämistä porrasteiseksi

pienille koululaisille on arvokasta lapsille mutta ennen muuta perheille

haluan nostaa tähän keskusteluun esimerkin maalaiskunnasta missä itse asiassa tämä maksukatto on tehnyt sen että tätä palvelua ei ole tarjolla kenellekään eli on pieni kyläkoulu ja siellä olisi tarvetta ja ja tämä esimerkki tulee omasta kunnastani tämän maksukaton takia on syntynyt minimiryhmäkoko eli pitäisi olla kymmenen lasta tähän ja kun niitä ei löydy niin ryhmää ei perusteta eli nekään lapset eivät saa tätä palvelua jotka sitä tarvitsisivat vanhemmat ovat sanoneet että no me voisimme maksaa vähän enempi mutta eipä ole käynytkään sen takia että laki estää sen tämä antaa joustoa ja tuo myös arvokkaan aamu ja iltapäivätoiminnan

arvoisa puhemies tosiaan myös valtiovarainvaliokunnassa keskusteltiin varsinkin hallituspuolueiden kesken tästä kerhotoiminnan tärkeydestä tässä valiokunnan tänään hyväksymässä mietinnössä on myös mainittu että valiokunta pitää maksutonta kerhotoimintaa tärkeänä sillä se antaa lapsille mahdollisuuden harrastamiseen harrastamiseen jos heidän perheillään ei ole muuten mahdollisuuksia vaikean taloudellisen tilanteen ja harrastusten korkean hinnan vuoksi tähän ottaa osaa tässä valiokunnan mietinnössä on nyt sitten myös lisätty kaksi miljoonaa euroa tälle momentille avustuksena kerhotoimintaan ja tämähän tulee ensi viikolla tänne budjetin käsittelyyn eli eli kyllä tähänkin asiaan on tosiaan hallitus päättänyt päättänyt lisätä määrärahoja

arvoisa rouva puhemies tosiaan tämä iltapäivähoito on erittäin erittäin tärkeä asia ja ja tärkeä monelle lapselle ja ja perheelle kuitenkin näitä mahdollisuuksia julkisen talouden sopeuttamiseen joudutaan tekemään vaikka niin kuin tästä mietinnöstäkin käy ilmi ne eivät ne eivät kaikille kaikille ole niin mieluisia mutta kuitenkin välttämättömiä julkisen talouden parantamiseksi pidän pidän kyllä tärkeänä että kunnille annetaan tällainen mahdollisuus ja se vastuu tämän päätöksen tekemisestä on on nimenomaan kunnilla itse kyllä luotan kuntapäättäjiin siinä että he osaavat arvioida tilanteen sikäli kuin näiden maksujen korottaminen on tarpeellista ja välttämätöntä ja siihen kunnan väestöön nähden tarkoituksenmukaista on hyvä että tässä päätöksessä nimenomaan kunnilla on mahdollisuus sitten se lopullinen päätös maksun korottamisesta tehdä
myönnän vielä neljä vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen mennään puhujalistaan ja nämä neljä henkilöä ovat edustajat kiljunen guzenina taavitsainen ja mäkisalo ropponen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin päivätoiminta on erittäin lapsille valitettava tosiasia kuitenkin on että tämäkin laki asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä kunnassa he asuvat yhdeksi ongelmaksi voi syntyä se että että perheen taloudellisen tilanteen takia lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua tähän päivätoimintaan tästä syystä meidän tulisikin tehdä vahva kannanotto siihen että riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus tähän tästä syystä tässä perhealennuksessa joka nytten on täällä mahdollista toteuttaa vähintä mitä pitäisi tehdä on se että että meillä pitäisi olla yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit ja periaatteet siitä millä periaatteella perhe saa nämä mahdolliset alennukset jotta jokainen lapsi riippumatta siitä mikä on perheen tilanne voi osallistua tähän päivätoimintaan
tuohon äskeiseen listaan vielä edustaja puumala mutta sitten seuraavana on siis edustaja guzenina vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies nämä maksun korotukset ovat todella tuntuvia kun ne ovat tuplat siihen mitä on aikaisemmin ollut jo nykyisellään monilla perheillä on tuottanut vaikeuksia kerätä nämä rahat kasaan koska nykyään tilanne on mikä on monia uhkaa työttömyys tai joudutaan tekemään työtä josta palkka on hyvin pieni ja tehdään pitkää päivää ja silloin lapsille on todella tärkeää että pääsee tähän iltapäiväkerhotoimintaan nyt näiltä perheiltä saattaa hyvinkin jäädä se mahdollisuus laittaa lapsensa sinne sen on takia se mitä edustaja kiljunen tuossa totesi että olisi edes valtakunnalliset kriteerit missä määritellään se pienituloisen raja tämä ei ole nyt sitä että oppositio vain vastustaa hallituspuolueita vaan tässä on aito huoli siitä millä tavalla meidän lapsemme voivat missä meidän lapsemme ovat iltapäivällä kun koulupäivät eka ja tokaluokkalaisilla todella lyhyitä emmehän me halua palata siihen avainlapsiaikaan kun tämä maailma on muuttunut niin paljon vielä jossain maaseudulla voi olla hyvinkin turvallista mutta kaupungeissa ei kukaan suo sitä ei vaan päinvastoin totesin että voi kun kaikki voisivat kasvattaa lapsensa maaseudulla missä on puhdas luonto ja voidaan kiipeillä puissa mutta kaupunkiympäristöissä lapsilla ei enää ole samalla tavalla paikkoja missä viettää aikaa koulun ulkopuolella tämä on todella tärkeää huomioida että nämä iltapäiväkerhot ovat todella todella arvokkaita ja hyviä paikkoja

arvoisa puhemies vähän kyllä hämmästelen tätä edustaja heinosen logiikkaa siitä että aivan kuin näitä kerhoja pyöritettäisiin pelkästään näillä vanhemmilta tulevilla maksuilla sillä näinhän ei tietenkään ole kunnat tarvitsevat valtiolta tulevaa avustusta tähän sekä kunnat laittavat myöskin sitä omaa verorahaansa näitten kerhojen pyörittämiseen ja sehän säilyy edelleenkin jokaisella kunnalla on mahdollisuus jakaa se taakka niitten kaikkien kuntalaisten kesken elikkä käyttää

verotulorahoja näitten kerhojen pyörittämiseen ja jos ajattelemme sitä mitä aiheutamme pienille koululaisille jotka ovat itsekseen iltapäivät pelaten pleikkaria ja kännykkää tai tietokonetta yksinään kotona tai surffaten netissä syöden epäterveellisesti ja joutuen huonoon seuraan niin

arvoisa puhemies kerhotoiminta on lapsen kannalta niin tärkeää toimintaa että siihen pitäisi kaikilla lapsilla olla mahdollisuus siis niillä lapsilla jotka muuten joutuisivat viettämään sen iltapäivän yksin tai pelkästään kaveriporukassa

kunnassa lapsi ja perhe asuu

eli tämä on eriarvoistavaa lainsäädäntöä

juuri tähän hallituksen esitys tähtää että kaikilla olisi mahdollisuus jatkossakin varallisuuden sitä estämättä kerhotoimintaan osallistua kuten esityksessä sanotaan nyt tehtävien enimmäismaksujen korotusten rinnalla tiukennettaisiin velvollisuutta jättää maksu perimättä kokonaan tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi otetaan evästys siitä että kriteereissäkin tarvitaan varmasti siinä voidaan työtä tehdä eiväthän nämä maksun korotukset tietenkään ole helppoja vaihtoehto tälle asialle ehkä enimmäkseen olisi se että leikattaisiin kuntien valtionosuuksia niin kuin viime kaudella tehtiin nythän hallitus on ottanut kokonaan toisenlaisen ajatustavan että väljennetään normeja ja annetaan mahdollisuuksia periä esimerkiksi korkeampia maksuja viime kaudella oli aika hurjaa se meno kun valtionosuuksia leikattiin siellähän opetustoimen

tarvetta vielä vähän debattiin täällä olivat edustaja heinonen ja edustaja järvinen jotka ovat pyytäneet siellä on myöskin lisää elikkä nämä keskustelut tässä nyt käydään ja se sitten auttaa tätä asiaa eteenpäin
arvoisa rouva puhemies niin kuin edustaja puumala kertoi valtionosuusleikkaukset aiheuttivat sitä että palvelua ei enää ollut tarjolla monessa kunnassa lainkaan vaikka vasemmistosta esitetään että tämä nyt jotenkin muuttaisi tilannetta nykytilanteeseen nytkin kunnat päättävät itse maksuista eli on eriarvoisia tilanteita meillä on kuntia joissa aamu ja iltapäivätoiminta on maksutonta ei toki ilmaista mutta maksutonta ja on kuntia missä peritään kaksikymppiä neljäkymppiä tai maksimi kuusikymppiä

nyt me voimme tämän lainsäädännön myötä antaa perheille myös mahdollisuuden maksaa hivenen enempi siitä ja näin tuoda myös kyläkouluille maaseudullekin tämän hienon palvelun josta nyt ovat varmaan espoolaiset saaneet nauttia mutta monet kyläkoululaiset eivät

arvoisa rouva puhemies hallitus on päättänyt vähentää kuntien työtaakkaa ja tehtävätaakkaa mutta kaikki nämä päätökset subjektiivisen päivähoidon rajaus samoin kuin kerhotoiminnan maksullistaminen osittain ja eri tavoin lapsia koskevaksi tarkoittavat sitä että kuntien työtaakka lisääntyy

kunnille mutta pitää muistaa että samaan aikaan kun tehdään indeksileikkauksia työttömille eläkkeensaajille opiskelijoille ja kun palkansaajien tulot pienenevät pakkolakien ja muiden ratkaisujen myötä kuntien tulot tulevat vähentymään aivan samalla tavalla kuin jos valtionosuuksia pienennettäisiin sen takia ehkä tässä kohtaa ei vielä kannata tuuletella sitä kuinka hyvin suomalaisilla kunnilla tulee menemään

nyt nyt käynnistyy

tosiaankin itse valiokunnassa ollaan ollaan tietenkin näitä käsitelty ja subjektiivinen päivähoito oikeus on täällä aikaisemminkin ollut esillä ja ja tiedätte varsin hyvin tunteet sen osalta mutta näiden maksujen korottaminen tuplasti korottaminen itse olen kuvaillut sitä lähinnä niin että toisille perheille se saattaa olla lomamatka ja toisille se on vuokranmaksun paikka tämä kertaluontoinen korottaminen on on ollut valtavan suuri ja tälle olisi löytynyt myös oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuten myös valiokunnassa tästä paljon keskusteltiin eli tämmöinen portaittainen päivähoitomaksujen määräytyminen mutta se tietenkään ei ei käynyt päinsä ja sitten täällä on monesti nostettu useamman tahon osalta kuntien ohjeistus siitä miten he tulevat toimimaan tämän osalta tästä on ihan oikeasti kunnilta tullut hyvin kriittistä palautetta kuka ohjeistaa kuka neuvoo kuka itse asiassa sitten tekee loppujen lopuksi nämä päätökset ja mistä nämä alennukset muodostuvat minä uskon että hallitukselle tulevat vielä erittäin

puhemies tässä lisätään nimenomaan kuntien mahdollisuuksia nyt näitä palveluita järjestää tämähän on vapaaehtoista kunnille on hyvä että tätä mahdollisuutta laajennetaan ja nimenomaan kuntien omaa päätöksentekoa jokainen meistä kuntapäättäjänä niin kuin suurin osa siellä olemme varmasti käy sitten tämän tiukan keskustelun siellä kunnissa suurin osa kunnistahan myös käyttää näitä alennuksia ja ja tällä hallituksen esityksellä nimenomaan parannetaan tämän iltapäivätoiminnan tarjoamista vähävaraisille näitä ehtoja pitääkin tiukentaa että voidaan tarjota tätä palvelua kaikille kaikille ihmettelen kyllä sitä että kun puhutaan kuntien mahdollisuuksista järjestää näitä palveluita niin nyt sitten tätä esitystä vastustetaan ja juuri kun lisäsimme kunnille näitä valtionosuuksia palveluiden järjestämiseen siihenkin löytyy vastustusta oppositiosta ihmettelen kyllä mitä kautta oikein kuntia autetaan sitten näitten palveluitten järjestämisessä jos kaikkia esityksiä kuntien taloudellisista mahdollisuuksista palveluitten järjestämiseen

arvoisa puhemies vielä haluaisin sitä korostaa että tässä on siis kysymys mahdollisuudesta kunnalle periä korkeampia maksuja todella siis kunnallinen itsehallintohan tarkoittaa sitä että jo tällä hetkellä on erilaisia veroprosentteja eri kunnissa ja erilaisia maksukäytäntöjä se on kunnallista itsehallintoa olemassa oleva osa meidän järjestelmäämme sitäkin on syytä alleviivata että kymmeneen vuoteen näitä maksukorotuksia ei ole tehty toki sanon niin kuin sanotaan tuossa valiokunnan mietinnössäkin että parempi tapa olisi tehdä niitä muutaman vuoden välein eikä eikä kertarysäyksellä kymmenen vuoden välein mutta tämä nyt joka tapauksessa oli edessä koska pitkään aikaan korotuksia ei ole tehty sitten tuli kysymys valiokunnalle siitä miten tuo portaisuus etenisi siitä totesimme siis sillä tavalla että lähinnä tuossa jatkokehittelyssä porrasteiseksi lasten päivähoidon maksujärjestelmän suuntaan voitaisiin harkita esimerkiksi tietojen yhteiskäyttöä päivähoitojärjestelmän asiakastietokannan kanssa tässähän voitaisiin poistaa byrokratiaa niin että olisi ihan hyvä jatkossa edetä tähän

arvoisa puhemies

työssä käyvistä vanhemmista nimittäin ne maksut ovat olleet tälläkin hetkellä jo niin että jos on vaikka kolme lasta

perheelle neljäsataa euroa kuukaudessa kyllähän siinä tulee raja vastaan työssä käyvillä ihmisilläkin että ei kerta kaikkiaan ole rahaa maksaa tällaisia summia kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin minun mielestäni oikea suunta olisi mennä kohti maksuttomuutta maksuttomuutta ja kohti sitä että myöskin muilla kuin ykkös ja kakkosluokkalaisilla olisi oikeus jäädä iltapäivätoiminnan pariin sillä on todella surullista että koulujen lähettyvillä pieniä lapsia vaeltelee katsoen kaihoten sinne koulun pihalle taikka ikkunasta sisälle jossa iippalaiset viettävät hauskaa leikkivät ja välipalaa sillä välin kun toiset eivät pääse sinne kerhoon elikkä meidän lapsemme haluaisivat osallistua mutta järjestelmämme ei anna

arvoisa puhemies nythän hallitukselta on tulossa useampia lapsiperheisiin kohdistuvia toimenpiteitä jotka heikentävät lapsiperheiden asemaa tämä on tärkeää huomioida että tässä on iso kokonaisuus nyt tällä hetkellä liikkeellä jos lapsiperheellä on yksi päiväkoti ikäinen lapsi sitten yksi joka tarvitsee iltapäiväkerhotoimintaa ja mahdollisesti sitten sellainen erityislapsi joka tarvitsee siellä kouluympäristössä tukea niin näiden kaikkien kolmen lapsen osalta saattaa olla kyseessä että he asuvat kunnassa jossa heidän asemansa heikentyy huomattavasti me olemme suomessa tottuneet siihen että meillä on tietty standardi me pidämme huolta meidän lapsistamme koska me ymmärrämme että meidän tulevaisuutemme on heissä ja nyt hallituksen toimenpiteillä saatetaan aiheuttaa se että niissä kunnissa joissa taloudellinen tilanne on heikko lasten asema heikentyy todella kohtuuttomasti tästä myöskin asiantuntijat ovat huolissaan että ei ole katsottu sitä kokonaisuutta tässä olisi tärkeää että seurattaisiin millä tavalla tämä asia etenee minun mielestäni on hienoa että valiokunnan puheenjohtaja antoi hieman vihreätä valoa sille valtakunnalliselle standardisoinnille ja kriteeristölle

niin että kustannukset katettaisiin kunnilta tai valtiolta sen sijaan erittäin kannatettavaa olisi se että palveluntarjoajat saisivat rahoitusta esimerkiksi yksityiseltä sektorilta tai myös kolmannen sektorin toimijat ottaisivat iltapäivätoiminnan vahvemmin osaksi omaa toimintakenttäänsä tällaisia toimijoita on jo nyt olemassa

aamu ja iltapäivätoiminta on todella arvokasta sitä haluan myös itse korostaa se on arvokasta lapsille mutta myös mahdollistaa sen että aikuiset voivat käydä täysipäiväisesti töissä kuten edustaja heinonen täällä kertoi suurissa kunnissa on monesti erilainen tilanne kuin

arvoisa puhemies turvallinen iltapäivä meidän alakoululaisille on varmasti se meidän jokaisen tavoite se voidaan tehdä eri tavoin tässä kohdin valiokunnassakin nousi esille kuinka me voimme meidän kerhoja ja myöskin avustusperusteista

kustannusten mukaisesti maksut eivät ole nousseet se on johtanut laadun heikkenemiseen muun muassa ryhmäkoot ovat kasvaneet ja yhtä lailla rajaamiseen näen ennen kaikkea että kunnille tulee antaa mahdollisuus nostaa maksuja sille tasolle parhaaksi

arvoisa rouva puhemies eivät nämä leikkaukset kenenkään sydäntä lämmitä näitä on tosi tosi raskasta tehdä mutta se tilanne on tällä hetkellä se että meidän rahamme ovat rajalliset vuoden kaksituhattaseitsemän talouskupla on nyt valitettavasti puhjennut tuolloinhan pörssi loi tyhjästä rahaa ja nyt sitä rahaa ei ole kuitenkaan käytettävissä ja jotakin täytyy tehdä meillä on tähän päälle pakolaiskriisi joka vie valtavan määrän rahaa ja me emme voi tyhjästä ottaa sitä rahaa sinne meistä aika moni on myöskin kuntapäättäjä ja nytten tämä valitettavasti tarkoittaa sitä että kuntapäättäjien on ryhdyttävä myös kantamaan sillä tavalla vastuuta että heidän täytyy priorisoida asioita mitä kunnallisverolla voidaan kunnassa tehdä tämä on yksi asia johon toivon totisesti kunnissa löytyvän rahaa että saadaan lasten iltapäiväkerhotoiminta hoidettua saadaan se hoidettua sille tasolle että lapsilla on hyvä olla että lapset eivät joudu heitteille

arvoisa puhemies tässä käydyssä keskustelussa on todettu ja kiistatta käynyt ilmi että tämä pääministeri sipilän johtama hallitus perusoikeistolainen perusporvarillinen hallitus ei nyt todellakaan ainakaan lapsiystävällinen täällä päivä kaksi keskusteltiin lähes kuusi tuntia varhaiskasvatuslaista ja ja nyt on tämä toinen esitys koskien aamu ja iltapäivätoimintaa jossa hallitus esittää näitten enimmäismaksujen kaksinkertaistavaa korotusta tämä aamu ja iltapäivätoimintahan on perheille tärkeä palvelukokonaisuus joka takaa pienille koululaisille ja erityisesti tuen piirissä oleville turvallisen ja toiminnaltaan aktiivisen aamun ja iltapäivän kouluajan ulkopuolella

tälle maksujen nostolle olisi myös minun mielestäni ollut oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja kuten portaittainen päivähoitomaksujen määräytyminen tällöin esitys olisi sisältänyt myös nollamaksuluokan näin kaikki aamu ja iltapäivähoidon tarpeessa olevat lapset olisivat tosiasiallisesti voineet osallistua siihen ja maksut olisivat kaikissa kunnissa samalla tasolla jännä on todeta että opetusministeriön vuonna kaksituhattayhdeksän teettämässä selvityksessä todetaan että asiakasmaksut rajoittavat aamu ja iltapäivätoimintaan osallistumista

aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen nosto on osa hallitusohjelmassa kaavailtuja tiukennuksia jotka kohdistuvat lapsiin ja heidän perheisiinsä lapsiperheiden asemaan vaikuttavat heikennykset ovat ristiriitaisia muun muassa hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyviin tavoitteisiin nähden aamu ja iltapäivätoiminta on esimerkki tavoitteissa mainituista matalan kynnyksen palveluista joita on tarkoitus vahvistaa toiminnalla voidaan tukea lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa palveluiden saatavuuden heikentäminen maksuja korottamalla ei tue näitä tavoitteita näin on on syytä syytä kuitenkin pelätä kun kuntien taloustilanne nyt kuitenkin se minkä me kai kaikki tiedämme lapsiperheisiin kohdistuvia hallitusohjelman mukaisia leikkauksia sekä muita suunnitteilla olevia muutoksia ja uudistuksia tulisi arvioida kokonaisuutena ja erityisesti lapsinäkökulmasta

varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen ja ja niihin liittyvien aamu ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan muutokset ovat esimerkki kokonaisarviointia vaativista kohteista niin kuin täällä käytetyissä puheenvuoroissa todettiin meillä on paljon lapsiperheitä joihin nämä eri korotukset ja heikennykset kohdentuvat samanaikaisesti ja ja niistä muodostuu monen sadan euron kokonaisuus julkisten menojen vähentämiseen tähtäävien yksittäisten muutosten eteenpäinvienti ilman kattavaa kokonaisarviointia voi täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin hallitusohjelmassa todetut yleiset hyvinvointi ja

tavoitteet sen vuoksi tulen ja tulemme ehdottamaan toisessa käsittelyssä tämän hallituksen

hylkäämistä

arvoisa puhemies

erityisen tuen piirissä oleville turvallisen ja toiminnaltaan aktiivisen aamun ja iltapäivän kouluajan ulkopuolella nyt hallitus on nostamassa tuntuvasti aamu ja iltapäiväkerhotoiminnan maksuja ja onkin suuri vaara että perheillä ei jatkossa ole enää varaa maksaa näitä maksuja opetusministeriön vuonna kaksituhattayhdeksän teettämässä selvityksessä todetaan että asiakasmaksut rajoittavat aamu ja iltapäivätoimintaan osallistumista ja näillä suurilla korotuksilla osallistuminen toimintaan voi vähentyä huomattavastikin tämä ei todellakaan koske vain kaikkein pienituloisimpia perheitä vaan ihan tavallisia työssä käyviä perheitä samalla tavalla tämä on huono asia sillä ensimmäisinä kouluvuosina koulupäivä on suomessa erittäin ja monet pienet koululaiset jäävät päivittäin pitkiksi ajoiksi ilman aikuisen valvontaa suomessa lapset ovat muutenkin liian usein yksin tai pelkästään kaveripiirissä ilman vanhempien läsnäoloa ja ohjausta aamu ja iltapäiväkerhotoiminta on erittäin hyvää lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa ja samalla se ehkäisee tehokkaasti myöskin syrjäytymistä maksujen korottaminen ei kyllä tue näitä hyviä tavoitteita voidaankin todeta että hallituksen lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistamat säästöt ovat kokonaisuudessaan kohtuuttomia ja ne kyllä lapset hyvin eriarvoiseen asemaan eri kunnissakin kunnat voivat päättää itse nostavatko maksuja vai eivät ja silloin kerhotoiminnan toteutus riippuu määrältään ja laajuudeltaan siitä missä kunnassa lapsi on todella niin kuin täällä äsken debattikeskustelussa tuli esille vähimmäistavoitteen pitäisi olla se että saataisiin jonkinlaiset yhtenäiset kriteerit edes sille milloin toiminta on maksutonta että tässä jotenkin joka kunnassa olisi samat pelisäännöt toivon hartaasti että kunnissa olisi nyt riittävästi viisautta tehdä oikeita päätöksiä mutta pahoin pelkään sitä että kunnissa joissa on huono taloudellinen tilanne lapsen etu voi helposti jäädä toissijaiseksi kaiken kaikkiaan olen huolissani myöskin siitä että näitä kaikkia lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvia säästöjä maksetaan kenties vielä vuosikymmenienkin kuluttua sillä näin kävi esimerkiksi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman hoidossa nyt kun sitä asiaa on jälkikäteen tutkittu niin on todettu että kyllä näitä silloin tehtyjä säästöjä maksetaan edelleenkin eli silloin lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettäneillä nyt nuorilla aikuisilla on huomattavasti enemmän esimerkiksi mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä tämä ihan näkyy tilastoissa selkeänä kohoamisena pahoin pelkään että nyt toistamme silloin tekemiämme virheitä sen takia minä kannatan edustaja gustafssonin tekemää hylkäysesitystä

arvoisa arvoisa puhemies kerhomaksujen korotus on asetettava osaksi kokonaisuutta osaksi näitä kaikkia lapsiperheitä koskevia säästöjä joita muita ovat muun muassa lapsilisien indeksien korotukset varhaiskasvatus maksujen nosto ja varhaiskasvatuksen laadun heikentäminen ja kerhomaksujen korotukset on ongelma jos näitä eri ja muutoksia ei arvioida yhdessä jos niiden yhteisvaikutuksia lapsiperheisiin varhaiskasvatukseen ei arvioida kokonaisuutena tämä kerhomaksujen kaksinkertaistaminen näin suuri kertakorotus on kohtuuton kerralla tehtäväksi maksujen nosto olisi voitu toteuttaa oikeudenmukaisemmin jos olisi otettu käyttöön päivähoitomaksujen tapainen portaittainen hinnoittelu tällöin esitys olisi myös sisältänyt nollamaksuluokan ja kaikki ihmiset ja lapsiperheet kunnista riippumatta olisivat samassa asemassa nyt osa kunnista tulee korottamaan ja osa ei korota osa perii jo nyt enemmän osa perii vähemmän mutta tämä haarukka tulee entisestään kasvamaan ja lapsiperheet tulevat olemaan entistä enemmän eriarvoisessa asemassa

ei kyllä voi hyväksyä tämänsuuntaista kehitystä maksujen kaksinkertaistamisen onnettomana sivuvaikutuksena saattaa olla se että osa pienistä koululaisista jää sitten lopulta ilman ap ja ip toimintaa se olisi erittäin surkeaa koska lapsilla usein on on kuitenkin siihen selkeä tarve

arvoisa puhemies on selvää että vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti tehtyjen päätösten osalta se on aivan ehdottoman selvä asia ja siltä osin katsoa minkälaisiin lopputuloksiin ne ovat johtaneet mutta tämän hallituksen esityksen osaltahan on kysymys vapaaehtoisesta toiminnasta johon valtio antaa porkkanarahaa jotta sitä järjestettäisiin kunnissa se että maksuja ei ole vuosikausiin pystytty korottamaan kunnissa ja samaan aikaan kustannukset ovat nousseet on aiheuttanut sen että monissa kunnissa on jouduttu lähtemään rajaamaan tarjontaa kuten esimerkiksi on jouduttu katsomaan ketkä ovat ensisijaisia koska viime kädessä jos on

ne eräällä tavalla pakolliset järjestettävät toiminnat ajavat sen ohitse sitä että maksuja tässä esitetään korotettavaksi en dramatisoisi että nyt kaksinkertaistetaan yhtäkkiä tämä menee suoraan kuntien päätöksentekoon ja kuntien arvioitavaksi mikä heidän näkemänsä oikea taso on ja missä laajuudessa he haluavat tarjota iltapäivätoimintaa

mahdollistaa myöskin tarjonnan laajentamisen mutta yhtä lailla sen että mikä on sen palvelun laatu nimittäin siinä kohdin jos rahaa on vähäsen se saattaa johtaa siihen että ryhmäkoot kasvavat jolloin laatu myöskin heikkenee siltä osin voidaan nähdä tämä yhtenä keinona myös siihen että iltapäivätoiminnan laatuun voidaan myöskin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota omat huonot puolensa tähän tietenkin liittyy selvää on että kun tämä on niin kunta voi itse päättää järjestetäänkö ja näin myöskin syntyy eroja eri kunnissa asuvien lapsien välille ja myös heidän maksamiensa maksujen välille mutta näin se on jo tänä päivänä toisaalta voisi herättää kysymyksen siitä mitä me voisimme tehdä tässä taloustilanteessa lasten turvallisen iltapäivän organisoimiseksi niin että me nivoisimme sinne eri toimialojen toiminnat yhteen turvallinen iltapäivä jossa olisi mukana nuorisotointa siellä olisi musiikkiopistoja liikuntaseuroja samoin koulujen kerhotoimintaa ja sitten vielä mukana tämä iltapäivätoiminta voisi sanoa että me voisimme saada samalla rahalla enemmän lapsille ja ehkä myös useammalle lapselle tämä vaatii meiltä luovaa kykyä nähdä avoimesti yli eri toimirajojen näkisin tämän ehdottomasti tärkeänä tavoitteena joka meidän tulisi saada jokaiseen kuntaan turvallinen iltapäivä alakoululaisille

tässä muistutan edustajia siitä että ne muutosesitykset tehdään ja niitä kannatetaan toisessa käsittelyssä vasta mutta aivan niin kuin edustaja gustafsson totesi hän tulee esittämään toisessa käsittelyssä elikkä ne kannatuspuheenvuorot kannattaa käyttää sitten vasta

arvoisa puhemies paitsi kansanedustajana ja kuntapoliitikkona myös äitinä perheiden huolet tulevat todella liki siitä ei ole kovinkaan kauan kun olen itse joutunut käyttämään iltapäiväkerhotoimintaa jotta lapsella on koulupäivän jälkeen hyvää aktiviteettia ja turvallinen ympäristö yhteydenottokynnys vanhemmilla on todella matala silloin kun on kyse omista lapsista ja kyllä täytyy sanoa että tällä hetkellä vanhemmat ottavat todella paljon yhteyttä hallitukselta on tulossa todella paljon erilaisia toimenpiteitä jotka koskettavat koskettavat lapsiperheitä eivät ainoastaan aivan pienten lasten vanhempia vaan myös heitä jotka ovat siellä iltapäiväkerhotoiminnassa lapset jotka ajattelevat olevansa jo aika isoja kun ovat ekalla tai tokalla luokalla ja ja myöskin ihan peruskouluun lukioon toisen asteen koulutukseen homekoulut koulusäästöt ja tämä iltapäivätoiminnan tulevaisuus puhuttavat todella paljon onko varaa enää laittaa lasta varsinkin jos on useampi lapsi turvalliseen ympäristöön koulupäivän jälkeen täällä edustaja lauslahti totesi että omassa kotikunnassa lapset ovat joutuneet tyytymään iltapäiväkerhon toiminnan osalta joskus jopa eioohon satun itse olemaan saman kunnan eli espoon kuntapäättäjä aivan kuten edustaja lauslahtikin ja harmi että hän lähti täältä pois nimittäin kunnilla on mahdollisuus myöskin kompensoida muulla tavalla kuin korottamalla maksuja eli peritään niiltä työssä käyviltä perheiltä joissa palkka on todella pieni pistetään maksamaan sitten siitä että voi olla turvallisin mielin siellä työpaikalla veroprosentti espoossa on pääkaupunkiseudun matalin jollei kauniaista oteta lukuun ja kyllä tämä on semmoinen arvovalinta espoossa se on ollut kokoomuslainen arvovalinta että pidetään veroprosentti alhaalla mutta iltapäiväkerhotoimintaa ei mahdollisteta kaikille sitä

arvoisa puhemies

rahoituksesta nuorisotakuussa puhutaan nuorista jotka eivät lähde opiskelemaan peruskoulun jälkeen tai jo peruskoulun yläluokkien aikana jättäytyvät koulutyöstä paitsi mielestäni olemme nuorten auttamisessa kovin paljon myöhässä ja huomion pitäisi keskittyä koulupolun alkupäähän keskilapsuus seitsemän viiva kahdentoista vuoden iässä on aikaa jolloin luodaan pohja loppuelämän elämäntavoille silloin muodostuvat ihmiselle loppuiäksi unirytmi syömis ja liikuntatottumukset mitä on perheen arjen näkökulmasta lapsen alaluokkien koulunkäynti se on sitä että lapsi saa koulussa laadukasta opetusta mutta koska tunteja on viikossa niin vähän ovat päivät lyhyitä ja päättyvät usein jo puoliltapäivin lapsi on tällöin koko loppupäivän kotona yksin odottaen vanhemman kotiintuloa töistä monet tekevät töitä nykyään palvelualoilla joilla työaika on esimerkiksi kaupan ja lapsen yksinolo voi olla nukkumaanmenoon saakka ei ole myöskään ketään viemässä harrastuksiin iltapäiväkerhopaikkoja ole usein kuin ekaluokkalaisille tai jos tilaa on niin myös kakkosluokkalaisille iltapäiväkerho on ollut jo nykyisellään maksullista eikä siinä ole tulosidonnaisuutta vaan se on kaikille samanhintaista jos perheessä on rahat tiukoilla tai on monta lasta on monen pakko säästää tässä kohtaa ja olla laittamatta lapsiaan kerhoon nyt hallitus esityksellään tuplaa maksut ja mielestäni esitys on suorastaan järjenvastainen iltapäiväkerho on lapsen kannalta ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen saa olla kavereiden kanssa saa terveellisen välipalan saa leikkiä saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja läksytkin tulevat tehdyksi

pitäisi säätää lakisääteiseksi palveluksi niin että niihin olisi oikeus kaikilla alakoulun oppilailla ja toiminta olisi maksutonta voitaisiin alkaa puhua suomessa kokonaiskoulupäivästä jos ajattelee sitä minkä aiheutamme lapsille nyt heidän pelatessaan pleikkaria kännykkää tai tietokonetta yksin kotona kaiket iltapäivät surffaillen netissä syöden epäterveellisesti joutuen huonoon seuraan peläten joutuen kiusatuksi kokeillen päihteitä ja niin edelleen voidaan todeta että iltapäiväkerhoissa lasten oleminen tulisi pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle halvemmaksi

lisääntyisi ja syöminen olisi terveellisempää lapsilla yksinäisyys vähenisi ja ystävien määrä lisääntyisi ja koulukiusaaminen vähenisi ja tupakointi ja päihteet vähenisivät kerhonohjaajia palkkaamalla yhteisöpedagogien ja muiden korkeakoulutettujen ammattilaisten työttömyys pienenisi myöskin työn määrä ja verotulot yhteiskunnassamme lisääntyisivät sillä vanhemmat voisivat tehdä kokopäivätyötä nyt moni tekee puolikasta työaikaa sen vuoksi että pääsee aiemmin kotiin lapsensa luo pienipalkkaisilla ja yksinhuoltajilla ei tähän ole mahdollisuutta moni lapsi viettää iltapäiviään myös vanhempien työpaikoilla on surullista että koulujen lähettyvillä vaeltelee alakoululaisia katsomassa kaihoten koulun sisälle ja pihoille missä iippalaiset viettävät hauskaa lapset haluaisivat osallistua mutta järjestelmämme ei anna ja se on väärin

ja kiinnostus elämää kohtaan lisääntyisi monella yläkouluikäisellä nuorella on vaikeuksia aamulla lähteä kouluun yöt pelataan ja päivät nukutaan koulu ei kiinnosta koulusta on satoja tunteja poissaoloja ja jatko opiskelupaikka ei kiinnosta arjen rytmi ja elämäntavat ovat ehtineet yhdeksän vuoden koulutaipaleen aikana vääristyä uskon ennaltaehkäisyn auttavan paremmin kuin jälkien korjaamisen se että lapset saisivat olla iltapäivät koulussa järkevän laadukkaan tekemisen parissa koulutettujen aikuisten kanssa ehkäisisi väärille poluille joutumista

arvoisa rouva puhemies

voi itse päättää miten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehdään onko se avustuksena avustetaanko lapsiperheitä tehdäänkö kumppanuussopimuksia viedäänkö kilpailutukseen maksetaanko osarahoitusta ja myöskin se mikä hallintokunta missäkin kunnassa vastaa on hyvin kirjavaa kaikissa tapauksissa kunta tietenkin vastaa siitä toiminnasta että sitä kunnassa on ja palveluntuottajat saavat aina semmoisen könttäkorvauksen mutta palveluntuottajat eivät voi suhteuttaa kun meillä on kerran laki sitä toimintaansa sen korvauksen mukaan vaan sen toiminnan pitää olla aina tasalaatuista ja tämä on ongelma koska ne korvaukset kunnittain ovat hyvin ja kuitenkin on haluttu ja ajateltu että kaikki toiminta olisi tietenkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista osa lapsen koulupäivää ja varhaiskasvatuksesta pidemmälle opinahjoihin sitten laadukasta tässähän on ollut ongelmia ja tuntuu että ne taas pahenevat kun meillä kolmas sektori pitkälti yhä edelleen iltapäiväkerhoissa työllistää työllistämistuen kautta olevat työntekijät niin kaikki työsuhteet loppuvat puolen vuoden yhdeksän kuukauden korkeintaan vuoden jälkeen jotenka pitkäjänteistä laadukasta toimintaa on todellakin vaikea järjestää etenkin kun siellä on joka tapauksessa kesäaika siinäkin tapauksessa että palveluntuottaja säilyisi samana mikä kyllä vaihtuu aika monessa kunnassa vuodesta toiseen elikkä määräaikaiset työsuhteet ja palkkatuella työllistäminen eivät tue tätä hyvää on tietenkin että kaksituhattakuusi on tehty erillinen ammattitutkinto ja nyt osa pystyy kouluttautumaan siinä samalla työn aikana sitten siihen ammattiin ja sitä voi myöskin opiskella muualla ja kun hallitus kerran toteaa että tämä parantaa laadukasta toimintaa ja edistää aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajien työsuhteiden pysyvyyttä niin näillä reunaehdoilla ihmettelen kyllä miten vai onko tarkoitus se että järjestetään harvemmille laadukkaampaa toimintaa elikkä niille joilla on rahaa sitten sitä toimintaa voidaan järjestää kunnat ovat tuottaneet tätä palvelua hyvin erityyppisesti joissakin kunnissa palvelua tuotetaan ilmaiseksi osana koulujen kerhotoimintaa ja siitä vastuun kantaa sitten kunta kokonaisuudessaan ja joissakin kunnissa ne lukukausimaksut tai kuukausimaksut ovat varsin suuria elikkä tälläkin hetkellä eri kunnissa on hyvin eriarvoinen kohtelu mutta nämä maksujen korottamiset niin kuin täällä jo on moneen kertaan todettu nostavat sitä osallistumiskynnystä ja lapset eriarvoiseen asemaan nyt siellä kunnan sisällä vielä entistä enemmän vielä muutama sana tähän tuottajien puolelle tässähän ei ole missään tapauksessa kyse siitä että tällä tuettaisiin kolmannen sektorin iltapäiväkerhojen tuottajia tai niitten järjestäjiä tällä ei ole mitään tekemistä valtiontalouden kanssa elikkä minkäännäköistä julkisen talouden helpotusta tällä ei ole tulossa koska oletettavasti myöskin siellä kunnassa on käytössä siihen iltapäiväkerhotoimintaan kaikki ne maksut mitä sieltä kerätään yksi byrokratian lisäys tässä on tulossa samalla tavalla kuin subjektiivisen päivähoidon osalta kuka on se joka määrittää ja päättää keneltä maksuja ei kerätä keräävätkö ne iltapäiväkerhon ohjaajat ne palkkatuella olevat ihmiset toisten tilinauhat ja tekevät itsenäiset päätökset siellä kerhoissa vai menevätkö ne sosiaalitoimen päätettäväksi tässä on byrokratiaa ja sitten vielä tuottajien puolelta kuka korvaa ja miten korvataan tuottajille elikkä sille kolmannelle sektorille ne maksuvapaudet tai ne maksujen alennukset sitä ei tässä hallituksen esityksessä ymmärtääkseni ole ollenkaan pohdittu jäävätkö ne sen kolmannen sektorin järjestön itse maksettavaksi jos se päättää että se voi ottaa toimintaansa niin kuin toivottavaa on niitä lapsia tai niiden lasten perheitä joilla sitä

ei ole onko se se järjestö joka sitten huolehtii

arvoisa rouva puhemies tämä syksy on ollut todella surullinen syksy ja kun joulua lähestytään niin tuntuu siltä että ne lapsiperheisiin kohdistetut kaikki maksut ja ja palveluiden heikentämiset eivät ainakaan helpompaa joulua ja rauhaa perheille tuo hallitus kohdistaa maksuja jälleen lapsiperheille nostamalla koululaisten aamu ja maksuja aamu ja iltapäivätoiminta on lapselle ja perheelle tärkeä palvelu joka takaa pienelle koululaiselle turvallisen ja toiminnallisen ajan kouluaikojen ulkopuolella ensimmäisinä kouluvuosina koulupäivät ovat lyhyitä joten monet koululaiset joutuvat olemaan yksin pitkän ajan ennen kuin vanhemmat tulevat töistä päivätoiminnalla vaikutetaan myös ennalta ehkäisevästi lapsen kehitykseen monella eri tavalla toiminnalla on monia myönteisiä vaikutuksia lapsen oppimiseen oppimiseen kasvuun ja kehitykseen tämä tukee lapsen sosiaalista kanssakäymistä muiden lasten sekä aikuisten kanssa liikunta musiikki ja muu kerhotoiminta kehittävät lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia kyse ei siis ole vain siitä että lapsen ei tarvitse olla yksin kotona vaan toiminnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä ehkäistään myös syrjäytymistä hallitus kasaa ja nostaa erilaisia maksuja perheille lapsiperheköyhyys on jälleen kasvussa suomessa työttömyys ja alhainen tulotaso lisäävät perheen köyhyysriskiä tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella työssä käyvien määräkin on lisääntynyt heidän määränsä arvioidaan olevan tällä hetkellä yli puoli miljoonaa kasvu johtuu muun muassa pätkä ja vuokratöiden yleistymisestä yksinhuoltajaperheiden tulot menevät käytännössä kaikki arjen perusmenoihin eivätkä riitä edes niihinkään

koululaisten iltapäivätoiminnan osalta on että taloudellisista syistä tämä tulee vaikuttamaan joidenkin lasten osallistumismahdollisuuksiin perheillä on mahdollisuus saada alennus maksuista kuten täällä on todettu mutta ongelmana on että nämä vaihtelevat kunnittain koska yhtenäisiä periaatteita tai linjauksia tähän ei ole tehty

jotka perustavat omat maksunsa eri periaatteille sekä sitten myös alennukset voivat vaihdella niin kunnan sisällä kuin kuntien kanssa myös keskenään tähän olisi voitu sisällyttää porrastettu maksujärjestelmä joka huomioisi perheiden tilanteet nykyistä paremmin parasta tietenkin olisi jos hallitus ottaisi esityksensä pois ja tekisi ensin lapsiperheisiin liittyvän kokonaisvaikutusarvioinnin arvioisi tämän jälkeen tilanteen uudelleen ja sitä kautta huolehtisi että jokainen lapsi taustastaan riippumatta voisi osallistua aamu ja iltapäivätoimintaan arvoisa rouva puhemies vaikka varsinainen esitys tai kannatus tehdään seuraavassa käsittelyssä niin sanon jo tässä vaiheessa että tuen jatkossa myös edustaja gustafssonin esitystä

arvoisa puhemies kiitos edustaja siren piti oikein hyvän puheenvuoron ja jatkaisin siitä itse asiassa se mikä täällä meitä kaikkia huolestuttaa ymmärrämme yksittäisiä toimia mutta näiden toimien jotka kohdistuvat lapsiperheisiin mitä hallitus nyt tekee jotka kohdistuvat lapsiperheisiin mitä hallitus nyt tekee kokonaisvaikutus on hyvin surullinen ja se on ehkä tässä kaikista kaikista ikävintä sen sijaan että täällä puhutaan kovasti säästöistä ja ja kuntien tilanteesta ja ja valtiontalouden tilanteesta niin säästöt kun kohdistuvat näin rajulla tavalla lapsiin uskon vahvasti enkä ole varmaan ainoa joka joka näkee sen että lopputulos voi olla teille päinvastainen ja sen sijaan että teemme täällä säästöjä voimme maksaa vielä tulevaisuudessa tästä ison hinnan myös sivistysvaliokunnassa meillä on ollut asiantuntijakuulemisia ja ja niissä oikeastaan

oltu huolissaan tästä kokonaisarvioinnin puutteesta siitä että näitä säästöjä tulee kerta toisensa jälkeen mutta ei nähdä pidemmälle että mikä tämä kokonaisarvio tulee olemaan ja myös tästä vuoden kaksituhattayhdeksän opetusministeriön selvityksestä on käynyt ilmi että maksut kyllä vaikuttavat vanhempien mahdollisuuteen ja haluun laittaa lapsia iltapäiväkerhotoimintaan ja nyt kun maksut sitten kasvavat näinkin rajusti niin niin se varmasti tulee myös vaikuttamaan toki täällä on korostettu sitä että kunnille annetaan vapaus valita mutta me asetamme kunnat hyvin eriarvoiseen ja hyvin vaikeaan tilanteeseen jolloin ne joutuvat huonojen vaihtoehtojen välillä

kaiken yhteydessä pystymme parantamaan meidän se on valmiiksi jo monelta osin hyvää mutta siellä voitaisiin tehdä paljon enemmän mikä olisi lapsen kasvun kannalta erityisen tärkeätä tuodaan enemmän urheilua kulttuuria ja ja muuta tekemistä ja toimintaa uskon että sitä kautta me saamme myös erittäin laadukasta ja ja hyvää varhaiskasvatusta ja myös iltapäiväkerhotoimintaa

arvoisa puhemies on ehkä hyvä vielä muistaa tästä esityksestä että tällä esityksellähän ei kaksinkertaisteta maksuja ettei anneta väärää kuvaa kansalaisille siitä mitä tällä esityksellä ollaan tekemässä eli kuntapäättäjät tekevät sitten omat päätöksensä tästä hyvinkin moni kunta ei välttämättä nosta ollenkaan ne kunnat luultavasti nostavat jotka jotka haluavat näitä palveluita laajemmin tarjota kuntalaisille ja kuntalaisiltahan on todella tullut perheiltä myös sitä palautetta siitä että on ikävää että kunta ei pysty näitä palveluita tällä hetkellä järjestämään jos kunnilla on niin hyvä taloudellinen tilanne että ne voivat omista varoistaan siirtää osan aamupäivä ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen niin hyvä niin sehän on hieno asia tällä esityksellä nimenomaan parannetaan kuntien omaa itsehallintoa päättää palveluista ja ja nimenomaan niitten rahoittamisesta tätä on nimenomaan toivottu kuntakentältä mitä tulee myös tästä puhuttiin että tämä lisäisi sitä niin nimenomaan se että meillä olisi yhtenäiset kriteerit näistä mitä kaivattiin juuri toisi niin kuin valiokunnan esityksessäkin lukee tai hallituksen esityksestä tulee ilmi varoja myös tähän hallintoon ja kunnan pyörittämään byrokratiaan sitten tästä arvioinnista että mitkä perheet kuuluvat minkäkin palvelun piiriin ja paljonko siitä pitää maksaa nimenomaan on tullut esille kunnista että heillä ei ole halua näitä palveluita niin paljon järjestää jos joka asiaan tulee tämä sama arviointi

puhemies nyt kun valiokunnan puheenjohtaja on täällä paikalla esittäisin hänelle kysymyksen kun olemme keskustelleet täällä paljon turvapaikanhakijoista ja pakolaisista ja tiedämme että näillä lapsilla on myös oikeus perusopetukseen niin oletteko pohtineet mahdollisesti valiokunnassa tai käyneet missään keskustelua siitä voisivatko myös nämä turvapaikanhakijoitten

suomalaisia lapsia ja ja sitä kautta verkottumaan ja ehkäisemään syrjäytymistä ja ja kotoutumaan tähän maahan entistä paremmin

olen kuvitellut olen vilpittömästi uskonut että kaikki me tiedämme millaisessa ahdingossa suomalaiset kunnat tällä hetkellä ovat ne kunnat joissa on vähän matalampi veroaste ja ne kunnat joissa on vähän korkeampi mutta kun kuuntelee näitä keskusteluja ja tätä keskustelua niin

sitten esimerkiksi oman kuntani savonlinnan kaltaiset kunnat joissa kuntavero on nyt jo yli kaksikymmentäkaksi prosenttia ja raha ei tahdo millään riittää yhtään mihinkään eli se tarve korottaa näitä aamu ja iltapäiväkerhojen hintoja aivan sinne viimeiseen tappiin asti on enemmän kuin valtava

jotka eivät kuulu mihinkään maksuluokkaan siis joille kunta antaa maksuttoman ilta ja aamupäivähoidon kuka maksaa näille toimijoille on on kerta kaikkiaan valtavan hienoa jos sinne saadaan liikuntaa kulttuuria ja ja kaikkea muuta muuta mukaan mutta harva toimija tekee sitä maksutta ja olisi hyvä tietää tässä yhteydessä kuka sen maksaa

arvoisa puhemies minä olen kymmenen vuotta kiertänyt kuntia kouluttamassa ja toiminut rinnalla kulkijana kuntien kehittämishankkeissa minä väitän että minä olen kiertänyt vähintään sadassa eri kunnassa ja minun on nyt valitettavasti todettava että kunnissa ei aina ole sitä parasta viisautta ajatella sitä sitä kuntalaisen hyvää ei kukaan päättäjä tee eikä kunnassa tehdä näitä huonoja päätöksiä ilkeyksissään mutta tosiasia on se kuten ymmärsin edustaja järvisenkin sanoneen että jos kunnan taloudellinen tilanne on huono niin siellä kyllä lapsen etu jää silloin toissijaiseksi tätä tarkoitin sillä kun aiemmin sanoin että tämä lisää eriarvoisuutta lasten välillä riippuen siitä missä kunnassa ovat lapset saavat erilaisia palveluja

arvoisa puhemies on totta että tämä koulutuksen muoto tai tämä iltapäivätoiminta ylipäätänsä on erittäin hyödyllistä maahanmuuttajataustaisille lapsille kyllä jonkun verran keskustelua tästä kävimme myös valiokunnan valiokunnan mietintöä laadittaessa ehkä vielä isompi keskustelu liittyy sitten siihen onko ylipäätänsä koulutuksen puolella resursseissa vielä osattu varautua siihen mikä haaste meillä tulevina vuosina on edessä se nimittäin tulee olemaan mittava tähän valiokunta on omassa budjettilausunnossaan kiinnittänyt keskeisesti keskeisesti huomiota koulutuksellahan täytyy olla ihan tärkeä rooli kotoutumisessa luulen että vielä ollenkaan ei ole hallituksen puolelta varauduttu mitä tulevaisuudessa tässä edessä on

puhemies selvää on että meidän kunnat ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja myös meidän kunnissa on hyvin erilaisilla arvovalinnoilla tehtäviä päätöksiä voisi ehkä sanoa mieluumminkin näin että niissä kunnissa joissa taloudellinen tilanne on heikko ja joissa on myöskin supistettu iltapäivätoimintaa ja rajoitettu ja tehty isompia ryhmiä voisi myös aiheellisesti kysyä onko itse asiassa hallituksen esitys sellainen että se saattaisi jopa turvata iltapäivätoiminnan tai mahdollistaa sen laajentamisen en näkisi tätä niinkään tämmöisenä uhkatekijänä vaan mahdollisuutena siihen että yhä useampi lapsi toivoaksemme pääsisi turvallisen piiriin

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännökset euroopan unionin ja euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukuvuosimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa lukuvuosimaksun määrä olisi vähintään tuhatviisisataa euroa lukuvuodessa korkeakoulut voisivat periä maksuja ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen korkeakouluilla tulisi olla apurahajärjestelmä jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua lisäksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin voimassa olevia tilauskoulutusta koskevia säännöksiä on tulkittu tähän asti niin että korkeakoulujen tulisi tilauskoulutussopimuksia solmiessaan varmistua siitä ettei myöskään tilaaja peri koulutukseen osallistuvilta maksuja tämä tulkintakäytäntö on hankaloittanut ja osin estänyt tilauskoulutuksen toteutumista laissa tarkoitetulla tavalla sivistysvaliokunnan huomioista kiinnitämme mietinnössä huomiota erityisesti neljään asiaan ensinnäkin lukukausimaksujen ja yleisestä toimivuudesta sivistysvaliokunta korostaa voimakkaasti että hallituksen esityksessä esitetään lukuvuosimaksuja ainoastaan eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus suomalaisille ja muille eu ja eta alueen opiskelijoille kaikilla koulutusasteilla on keskeinen ja kaikkien tahojen hyväksymä koulutuspoliittinen periaate maassamme ja tällä hallituksen esityksellä ei miltään osin kyseenalaisteta tätä periaatetta eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävillä maksuilla ei myöskään ole eikä saa olla vaikutusta korkeakoulujen valtiolta saamaan perusrahoitukseen oleellista on että maksuista kertyvät tuotot jäävät korkeakoulujen käyttöön koulutuksen laadun ja tukipalveluiden kehittämiseen tällä tavoin taataan korkeatasoinen opetus ja kustannustehokkaat tukipalvelut myös kotimaisille opiskelijoille toinen huomio liittyy apurahajärjestelmään apurahajärjestelmä muodostua raskaan byrokraattiseksi ja kalliiksi eikä se saa pitkittää opiskelijoiden haku ja hyväksymisprosessia yksittäisten apurahajärjestelmien kehittämisessä tarvitaan korkeakoulujen kesken myös yhtenevät toimintatavat sivistysvaliokunta kannattaa stipendi ja apurahajärjestelmän rakentamista jatkossa myös valtakunnan tasolla siten että kaikille myös köyhimmistä maista tuleville taataan tasa arvoinen mahdollisuus hakeutua koulutukseen kolmas havainto lukuvuosimaksujen vaikutus koulutuksen kansainvälisyyteen asiantuntijakuulemisessa on kyseenalaistettu koulutuksen positiivisia vaikutuksia korkeakoulujen kritiikin mukaan esityksen vaikutuksia korkeakoulujen vetovoimaan opiskelijoiden määriin esimerkiksi näitä ei olisi riittävästi arvioitu korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteiden keskeisenä ajatuksenahan on lahjakkaiden opiskelijoiden houkutteleminen suomeen tarjoamalla laadukas ja kansainvälisesti arvostettu koulutus uudistuksen myötä korkeakoulujen on kiinnitettävä uudella tavalla huomiota koulutuksen laatukysymyksiin kohderyhmiin ja alueisiin kilpaileviin ohjelmiin apurahajärjestelmiin kieliopetukseen ja maksullisen ohjelman hallinnointiin tarjonnan on vastedes vastattava maksavien asiakkaiden odotuksiin siis vastaamme tähän kysymykseen pitkälti laatutekijöillä että jatkossa voitaisiin kilpailla myös laadulla valiokunta pitää selvänä että lukuvuosimaksujen käyttöönotto korostaa koulutuksen laadun merkitystä korkeakoulujen vetovoimatekijänä silti on todennäköistä että eu ja eta alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrä ainakin tilapäisesti vähenee sen vuoksi seuranta tälle asialle on aivan välttämätöntä siihen valiokunta kiinnittää huomiota neljänneksi on tärkeää että mahdollisimman moni suomalaisen korkeakoulutuksen saanut ulkomainen opiskelija valmistuttuaan jäisi suomeen ja olisi omalla työpanoksellaan osaltaan vahvistamassa maamme osaamispääomaa tämä on keskeinen osa hallituksen esityksen sisältöä ja myös valiokunnan mietintöä olemme viitanneet hallitusohjelman kirjaukseen jonka mukaan valmistuneita kannustetaan jäämään suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeuden tyyppisellä järjestelmällä tämä on sivistysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan yksi mahdollisuus siis opintolainahyvityksen kaltainen järjestelmä joka kannustaisi jäämään suomeen sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä kokonaisuudessaan tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena mahdollisuus maksujen perimiseen on korkeakouluille tärkeä asia ja noissa kuulemisissa se sai erittäin paljon positiivista palautetta nimenomaan korkeakouluilta koko korkeakoulukentältä samaan aikaan esityksen sisällään pitämät reunaehdot sekä lukuvuosimaksujen käyttöönoton jatkuva seuranta pitävät huolen siitä että esitys ei ole ristiriidassa koulutuksen kansainvälistymistavoitteen tai suomalaisen korkeakoulutuksen yleiseen kehittämiseen liittyvien näkökohtien kanssa

arvoisa puhemies

on peritty jo pitkään monissa eu maissa joista löytyy maailman parhaita yliopistoja ja joissa ulkomaisten opiskelijoiden määrä on aivan maailman huippua

tanskassa maksut otettiin käyttöön kaksituhattakuusi ja ruotsissa kaksituhattayksitoista esimerkiksi tanskassa maksujen käyttöönotto ei ole vähentänyt ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden määrää vaan nopeuttanut opintojen suorittamista ja vieläpä lisännyt tanskaan jäävien ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden osuutta maltillisen lukukausimaksun periminen vähintään tuhatviisisataa euroa ei myöskään tule muodostumaan opiskelun esteeksi kenellekään joka todella haluaa tulla suomeen oppimaan ja suorittamaan korkealaatuisen tutkinnon

myös erinomaisen maininnan tilauskoulutusta koskevien säännösten selkiinnyttämisestä tämä on tärkeä askel kohti koulutusviennin tehostamista tilauskoulutuksen lisääminen takaisi myös ammattikorkeakouluille ja yliopistoille mahdollisuuden varteenotettaviin lisätuloihin sekä oman osaamisensa markkinointiin alleviivattava on tosiaan että

yliopistot ja varsinkin korkeakoulut puolsivat lukukausimaksuja ainoastaan oulun yliopisto oli vähän vastahankainen ja otti tämän kansainvälistymisen esille että se kärsisi mutta tosiaan seinäjoen ammattikorkeakoulu muun muassa piti jopa tätä tuhannenviidensadan euron lukukausimaksua hyvin alhaisena ja sanoi että jos se on heistä kiinni voisi harkita vähän korkeampaakin ei suinkaan estä heidän mielestään tätä tilannetta että tulisi ulkomailta eu ja eta maiden ulkopuolelta opiskelijoita hyvän laadukkaan koulutuksen perään todella on tärkeää että tämä apurahajärjestelmä kehittyy ja myös takaa sen että sieltä tulevaisuudessakin ihmisiä pääsee opiskelemaan suomeen kiitos

arvoisa puhemies

vähintäänkin aika että suomalaiset korkeakoulukenttätoimijat pääsevät mukaan alkuvaiheessa todennäköisestikin kansainväliset opiskelijamäärät lähtevät laskuun koska on selvää että osa oppilaista jotka opiskelevat oppilaitoksissamme juuri sen ilmaisen koulutuksen perässä tästä herääkin kysymys miksi suomen pitää antaa eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville nuorille ilmaiseksi huippukoulutusta eikö meidän tehtävämme ole ensi sijassa huolehtia meidän omien nuortemme maksuttomasta koulutuksesta tämä hallituksen esitys on yksi keino jolla me voimme varmistaa suomalaisten nuorten maksuttoman koulutuksen myös suomalainen nuori tulee hyötymään pitkällä tähtäimellä siitä että meidän korkeakoulukenttämme joutuu samalla pohtimaan sitä millä tavalla tehdään opinnoista entistä laadukkaampia tästä hyötyvät ennen kaikkea suomalaiset opiskelijat toivon että meidän koulutuskenttämme lähtee innolla avaamaan markkinoita lisää jo tänä päivänä markkinoita on avattu ja siltä osin ei ihan tyhjiltä lähdetä etenemään

arvoisa puhemies hallitus tavoittelee lakiesityksellä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi ilmeisesti korkeakoulujen rahoituspohjan laajentamista ja suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisen edistämistä valittu keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eli vähintään tuhannenviidensadan euron suuruisten lukukausimaksujen periminen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa ulkomaalaisilta tutkinto opiskelijoilta ei tule näitä tavoitteita täyttämään ensinnäkin ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä tulee lukukausimaksujen käyttöönoton myötä laskemaan tästä on kokemusta muista pohjoismaista ruotsissa eu ja eta alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrä romahti seitsemänkymmentäyksi prosenttia ja kokonaisuudessaan kansainvälisten opiskelijoiden määrä laski kolmanneksella tanskassa eta alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrä laski prosenttia lukukausimaksujen käyttöönotto vähentää siten hyvin todennäköisesti korkeakoulujen kansainvälisyyttä erityisesti periferiakorkeakouluissa tämä on ristiriidassa opetus ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategian kanssa jonka määränpäänä on kansainvälisten opiskelijoiden määrän ja lähtömaiden moninaisuuden lisääminen tätä painottivat asiantuntijakuulemisessa niin opiskelijajärjestöt kuin myös tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto jotka tästä syystä suhtautuivat esitykseen kielteisesti talouden kannalta on merkittävää että ulkomaalaiset opiskelijat valmistumisensa jälkeen jäisivät ja työllistyisivät suomeen silloin koulutukseen investoidut varat parhaiten hyödyttävät myös suomalaista yhteiskuntaa kehitys on lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen ollut sellainen että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä on jäänyt pysyvästi vähäisemmäksi kun taas eu ja eta alueen sisältä tulevien opiskelijoiden osuus on kasvanut

olla odotettavissa että yhä harvempi jää jatkossa suomen valmistumisen jälkeen arvoisa puhemies esitystä on perusteltu myös mahdollisuutena laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa ruotsissa lukukausimaksujen käyttöönotto tarkoitti että kansainvälisiä koulutusohjelmia on jouduttu lakkauttamaan monin paikoin kasvukeskusten ulkopuolella pakollisten maksujen johdosta on todennäköistä että useampi koulutusohjelma suomessakin joutuu vähentyneen opiskelijamäärän takia lakkautusuhan alle näin tulee käymään etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa korkeakouluissa vahingoittaen näiden seutujen kansainvälistymiskehitystä tällä on myös negatiivinen vaikutus alueiden elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tämän lisäksi pakolliset apurahajärjestelmät tulevat lisäämään korkeakoulujen kustannuksia kustannuksia tämän lisäksi korkeakoulut joutuvat panostamaan nykyistä enemmän koulutusohjelmien markkinointiin ja opiskelijarekrytointiin maksullisuuden seurauksena myös tästä syntyy kustannuksia sivistysvaliokunta on mietinnössään painottanut maksuttoman koulutuksen tärkeyttä ja tuonut esille että tämä esitys ei saa johtaa siihen että koulutuksesta tehdään maksullista myös kotimaisten opiskelijoiden kohdalla tämä on erittäin tärkeä kannanotto tulevaisuutta ajatellen ja toivottavasti tämä muistetaan joka puolella arvoisa puheenjohtaja tämä esitys on ongelmallinen suomen ja suomalaisten yritysten ja korkeakoulujen kansainvälistymisen kannalta se on ongelmallinen korkeakoulujen ja alueiden talouden kannalta

koulutetun ja kansainvälisen työvoiman saatavuuden näkökulmasta ja se on ongelma ihmisten tasavertaisuuden näkökulmasta esitys sisältää monia käytännön ongelmia ja lisäksi se on periaatteellisella tasolla merkittävä askel koulutuksen kaupallistumisen suuntaan siksi tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän lakiesityksen hylkäämistä

varmasti opiskelijamäärät lähtevät laskuun mutta mallit mitkä ruotsissa ja tanskassa ovat olleet ovat olleet erilaiset kuin suomessa ja siltä osin ei täysin voida lähteä vertailemaan suomalaista mallia tai ruotsin tai tanskan lisäksi jos ajatellaan että meidän korkeakoulumme huolehtivat vetovoimatekijöistään voidaan kysyä miksi jos meillä on laadukasta maailmalla arvostettua koulutusta tarjolla siitä ei myös

arvoisa puhemies pidän erinomaisena sitä että vihdoinkin tämä pitkään odotettu lakiesitys on on täällä eduskunnan salissa käsittelyssä ja voimme tätä viedä eteenpäin korkeakoulukenttä on tätä pitkään odottanut kyllä hieman hämmästelen vasemmistoliiton moodia tässä asiassa ikään kuin koko korkeakoulukenttä ja kaikki maakuntien kansainvälistyminenkin tähän kaatuisi kun katsoo noita asiantuntijalausuntoja niin voi kyllä sanoa en sano prosenttilukuja tässä että tätä todellakin on odotettu ja esimerkiksi tanskassa mihin viittasitte käsittääkseni puheessanne opiskelijamäärät lähtivät kasvuun sen jälkeen tämän hetkellisen laskun jälkeen uskon kyllä että suomen korkeakoulutuksen vetovoima riittää tämä on todella hyvä esitys ja on meidän nykyinen ryhmän puheenjohtaja lakialoitteellaan aikoinaan laittanut alulle kiitos hänelle siitä

arvoisa puhemies on mielenkiintoista miten tällä lakialoitteella yritetään saada kansainvälisiä opiskelijoita meille lisää kun keskustelin lukuisien yliopistotoimijoiden kanssa itä ja pohjois suomesta ongelma jo tällä hetkellä on se että kansainvälisiä opiskelijoita on on aivan liian vähän liian vähän vaikka maksuja ei ruvetaan perimään maksuja ja odotetaan että yhtäkkiä opiskelijoita tulee lisää minusta tämä on mielenkiintoinen yhtälö jota jota oma matematiikkani ei oikein ymmärrä se toinen vaikeus tässä on se että kun täällä kovasti korostetaan sitä että nyt yliopistoilla on ainutlaatuinen tilaisuus muodostaa epäbyrokraattinen apurahajärjestelmä panostaa laatuun markkinointiin ja sisältöön ja jopa monella kielellä niin samaan aikaan yliopistoja kohtaavat satojen miljoonien eurojen leikkaukset pelkästään esimerkiksi helsingin yliopistoa yli sata miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja se tarkoittaa sitä että väkeä vähennetään jopa tuhannellakahdellasadalla

mietinnössä tulee todella selvitettyä juurta jaksaen se että tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus edelleenkin on suomalaisilla ja eu ja eta maiden opiskelijoilla tätä ei kyseenalaisteta missään tämä on selviö nyt kun näitä leikkauksia joudutaan koulutukseen tekemään niin totta kai on hyvä että meillä on mahdollisuus nyt saadakin jotain tuloja tosiaan alleviivataan vielä sitä että olivat erittäin mielellään ottamassa vastaan tämän mahdollisuuden ja myös yliopistot siitä vain pitää pitää kiinni että rahat menevät suoraan yliopistoille ja korkeakouluille eikä se saa perusrahoitusta

arvoisa herra puhemies aivan kuten täällä on todettu tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuudesta suomalaisille ei tässä esityksessä puhuta aivan kuten valiokunnan puheenjohtajakin totesi tällä esityksellä ei kyseenalaisteta tätä periaatetta mutta kun tämä periaate nyt avataan niin niin ainakin itse olen hyvin skeptinen sille että että vaikka me ajattelisimme tänä päivänä näin niin voi olla että

tämä antaa huomattavasti kevyemmät mahdollisuudet lähteä myös siihen keskusteluun jota jo tällä hetkelläkin suomessa käydään että myös suomalaisilta opiskelijoilta opiskelijoilta perittäisiin lukukausimaksuja tästä syystä näen tämän avauksen jo sinällään periaatteellisesti vaarallisena

vaikka täällä eivät edustajat nyt olekaan sitä mieltä ja olen myös itse ymmärtänyt että täällä ei ainakaan julkisesti

lukukausimaksujen puolesta me tiedämme että meidän meidän ulkopuolellamme käydään keskustelua viimeksi esimerkiksi kelan valtuutettujen kokouksessa kun siellä meillä selvitetään perustulokokeilua tätä kokeilua valmisteleva virkamiestutkija jo sanoi että tämä mahdollistaa muun muassa sen että perustulokokeilun kautta voitaisiin harkita lukukausimaksujen ottamista käydään myös julkisesti monessa paikassa keskustelua ja sen takia yleinen ilmapiiri alkaa mahdollistaa sen että vaikka me nyt olemme tätä mieltä niin tulevaisuudessa voi olla että että myös päätöksentekijät tässä salissa ovat ovat eri mieltä kuin me nyt
arvoisa puhemies

sarkkisen varsinaiseen puheenvuoroon ja ja olen kiitollinen siitä jos toivottavasti ainakin moni valkeakoskelainen kuuli tämän teidän puheenvuoronne siellä ei ainakaan kukaan enää tästä eteenpäin luule että he asuvat periferiassa koska nimenomaan valkeakosken ammattikorkeakoulussa jossa itse olin opettajana kun tulin tänne eduskuntaan

ja entisen neuvostoliiton alueella riittää tulijoita sieltä riittää kyllä porukkaa tulla se on tärkeää että että opiskelijat jäävät suomeen sen takia tämä verovähennysoikeuden liittäminen niille jotka jäävät

edustaja jarva ja sen jälkeen vastauspuheenvuoro tämän keskustelun aloittaneelle edustaja sarkkiselle

puheenjohtaja on vähän erikoista että lähdetään keskustelemaan suomalaisista kun nyt puhutaan eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden koulutuskustannuksista ja heidän lukukausimaksuistaan ja ja että kun on nimenomaan tähän minimiksi laitettu tuhatviisisataa euroa jota siis korkeakoulut pitävät ihan hyvänä järjestelmänä ihan ok tasona ja se on myös kansainvälisesti erittäin matala

arvoisa puhemies korkeakoulujärjestelmä ei tule romahtamaan tämän lakiesityksen voimaantulon seurauksena en sellaista ole väittänytkään mutta kyseenalaistan sen syntyykö tästä tavoiteltuja määrärahasäästöjä

eivät ole ymmärtäneet että tavoitteena on edistää kansainvälistymistä ilmeisesti ja tavoitteena on on niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut esille saada sillä tavalla enemmän opiskelijoita osallistumaan omiin kustannuksiinsa eli sitä kautta säästöjä korkeakouluille

meidän tehtävämme on varmistaa suomalaisten nuorten maksuton koulutus hallituksen esitys on yksi tapa varmistaa se yksi tapa vahvistaa meidän korkea asteemme rahoituspohjaa samalla tästä tulee sivutuotteena se että myös opetuksen laatuun tullaan pistämään vieläkin enemmän painetta koska yliopisto tai korkea aste yleensä joka ei kiinnitä siihen huomiota riittävästi ei myöskään saa niitä maksavia asiakkaita

arvoisa puhemies koulutusvienti on äärimmäisen tärkeätä mutta koulutusvienti on myös molemminpuolista että suomalaista koulutusta viedään maailmalle mutta myös että tänne tulee jatkossa ulkomaalaisia opiskelijoita toivon kovasti että ulkomaalaisia opiskelijoita ei pidetä pelkästään kulueränä sillä monet heistä jäävät suomeen myös tekemään töitä ja sitä kautta varmasti antavat

meidän korkeakouluissamme ruvettaisiin puhumaan siitä miten me saisimme myös ulkomaalaiset opiskelijat integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin sinne kouluyhteisöönsä koska se käsitys mikä itselläni on ollut tavatessani näitä opiskelijoita on että he kokevat olonsa hyvin eristäytyneiksi ja en en usko että se ainakaan edesauttaa heidän jäämistään suomeen

arvoisa puhemies tämähän ei nyt varsinaisesti ole siis mikään säästöesitys erityisesti pitkällä tähtäimellä korkeakoulut voivat saada kertymää noista lukuvuosimaksuista ja sitten ennen kaikkea tämä mahdollistaa sen että suomi voi päästä osalliseksi siitä koko ajan kasvussa olevasta koulutusvientibisneksestä eli voimme sitten myydä myös tuolla kolmansissa maissa omaa omaa osaamistamme tälläkin hetkellä sitä tapahtuu mutta on paljon käytännön esteitä jotka sitä ovat estäneet uskon että tämän myötä niitä esteitä on huomattavasti vähemmän siitä tässä esityksessä perimmiltään on kysymys sitten tuonne salin toiselle laidalle nyt sosialidemokraateista on kuultu muutama vähän kriittinen puheenvuoro mutta ainakin vielä tuolla valiokunnassa sosialidemokraattien enemmistö kannatti tätä esitystä onko teillä olemassa tähän

arvoisa puhemies haluan nyt vielä tässä korostaa että täällä ei ainakaan tältä puolelta salia ole kertaakaan otettu sitä asiaa esiin tänään että että maksullisuutta oltaisiin laajentamassa suomalaisiin opiskelijoihin ja toivon että että voimme siitä olla tässä salissa yksimielisiä ja ja emme voi muuta tässä vaiheessa kuin luottaa siihen että se yksimielisyys myös jatkuu itse näen tämän kuitenkin mahdollisuutena yliopistoille ja ammattikorkeakouluille toisaalta laajentaa rahoituspohjaansa ja toisaalta kansainvälistyä aidosti kansainvälistyä koulutusmarkkinoille haluaisin tuoda esiin myös sen että tätä meidän hyväksymäämme mallia sivistysvaliokunnankin hyväksymää hallituksen esitystä ei voi suoraan verrata ruotsin tai tanskan tilanteeseen kuten aiemmin on tuotu esiin esimerkiksi ruotsissa perityt maksut käytännössä vastaavat sitä koulutuksen täyttä kustannusta kustannusta kun taas meillä nyt on asetettu minimi ja sitten jää korkeakoulujen ja yliopistojen harkittavaksi minkä suuruisena maksut peritään

arvoisa puhemies nythän tässä on nimenomaan kyse siitä mitä tässä jo esimerkiksi edustaja lauslahti aiemmassa erinomaisessa puheenvuorossaan korosti että koulutuksen järjestäjän kilpailukyky sen koulutusohjelman kilpailukyky on on aivan olennaisessa asemassa siinä kuinka paljon niitä kansainvälisiä opiskelijoita tänne hakeutuu ja tässä on kuultu hyviä esimerkkejä eri puolilta suomea meillä on ympäri suomea sellaisia mielenkiintoisia koulutusohjelmia

myös eu ja eta maiden ulkopuolelta olen kyllä vahvasti sitä mieltä että tämä esitys on nimenomaan mahdollistava se mahdollistaa korkeakouluille tämän uudenlaisen tulonmuodostuksen ja parantaa näitä koulutusviennin mahdollisuuksia ja edistää sitä ja sitten on tämä apurahajärjestelmä jonka eri korkeakoulut voivat luoda turvaamaan myös myös toisenlaisista taustoista tulevien kansainvälisten opiskelijoiden opiskelun
myönnän vielä ja jos sitten vielä hänen puheenvuoronsa jälkeen on edustajilla halu jatkaa debattia pieni hetki pyydän vielä kertaalleen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta niin saadaan päivitettyä halut

esitti esitti kysymyksen siitä mikä on sosialidemokraattien kanta tässä näin edustaja puumalalle meillä on kahdenlaista kantaa tässä näin ja se on tietenkin hyvä hyvä sanoa tässä ääneen en voi tietenkään kaikkien puolesta täällä puhua mutta mutta toiset ovat sitä mieltä että tuhatviisisataa on ihan kohtuullinen kohtuullinen summa meillä ovat toiset olleet sitä mieltä että että enemmän oltaisiin menty tähän vapaaehtoisuuteen mitä myös näissä valiokunnan

puhemies on pelätty että tämä on päänavaus en ymmärrä pelkäättekö te sitä että te tulette hallitukseen ja sen jälkeen koulutuksesta tulisi maksullista myös suomalaisille sillä tällä hetkellä kokoomus ei sitä kannata keskusta ei sitä kannata perussuomalaiset ei sitä kannata eli annetaan tämän hallituksen jatkaa niin koulutus säilyy suomalaisille maksuttomana jatkossakin

ensinnäkin edustaja razmyar kertoi meidän puolueemme erilaisista näkemyksistä ja ne eivät perustu siihen olemmeko hallituksessa vai oppositiossa esimerkiksi henkilökohtainen kantani on ollut tämä minun henkilökohtainen kantani ja se on ollut jatkuvasti tämä sama riippumatta siitä kenen kanssa keskustelen se on systemaattisesti ollut sama toisaalta edustaja heinoselle kyllä täytyy sanoa se että jos hallituksen esityksessä arvioidaan se että näillä lukukausimaksuilla kerrytetään noin kaksi miljoonaa euroa rahaa ja samanaikaisesti hallitus säästää noin satayhdeksänkymmentä miljoonaa niin kyllä minun mielestäni tässäkin on aikamoinen ristiriita elikkä kyse on periaatteesta eikä siitä kerrytetäänkö tällä rahaa

arvoisa puhemies en ymmärrä sitä logiikkaa että jos talouden vaikeana aikana meidän on säästettävä silloin ei voitaisi tuloja lisätä jostain puolelta mutta olen huomannut sen valtiovarainvaliokunnassa että kun käsitellään niin kyllä vihreät ja sosialidemokraatit esittävät menoja lisää mutta siinä kohdassa kun käsiteltiin valtion tuloja niin eipä ollut yhtään puheenvuoroa eikä yhtään esitystä eli nyt on kuitenkin se tilanne että me joudumme taloutta laittamaan tasapainoon mutta en pidä sitä ollenkaan pienenä asiana että täältä tulee pikkasen lisää korkeakouluille mitä ne voivat käyttää oman toimintansa kehittämiseen tulevaisuudessa ja tämä avaa myös mahdollisuuksia koulutusvientiin ja niin kuin äsken totesin stipendijärjestelmällä tätä voidaan

puhemies kun keskustelee suomalaisten yritysjohtajien kanssa yhteinen yleinen huoli on joka kerran se että suomessa on liian vähän kansainvälisiä osaajia kun keskustelee yliopistoväen kanssa ainakin itä ja pohjoissuomalaisten yliopistojen kanssa heidän yhteinen ja yleinen huolensa on se että kansainvälisiä opiskelijoita suomessa on aivan liian vähän ymmärtäisin tämän ratkaisun tilanteessa jossa eta ja eu maiden ulkopuolisia opiskelijoita olisi laumoittain ryntäämässä tänne silloin varmasti niitä löytyisi riittävästi jotka suostuvat opinnoistaan maksamaan mutta kun tilanne ei ole tämä jos maksuttomat opinnot suomessa eivät kiinnosta niin paljoa että tänne tultaisiin niin kuinka ne yhtäkkiä alkavat kiinnostaa siinä kohtaa kun opinnoista vielä peritään maksu ja kun samaan aikaan yliopistoilta leikataan pari sataa miljoonaa ja kuitenkin opintojen sisältöä laatua markkinointia ja apurahajärjestelmää pitäisi kehittää yhtälö on hankala

arvoisa herra puhemies on käsittämätön ajattelutapa että suomen tulisi kustantaa koko koko maailman koulutus tätä kyseistä esitystä on odotettu pitkään ja hartaasti ja on erittäin hienoa että vihdoin asiassa edetään suomi on tunnettu maailmalla nimenomaan laadukkaasta hyvästä koulutuksesta ja kuten monessa puheenvuorossa on kuultu koulutusviennissä on valtavasti potentiaalia tähän saakka juuri

tosiaan oecd maista norja islanti ja suomi tarjoavat tällä hetkellä ilmaista opiskelua eu ja eta maiden ulkopuolisille jos me ajattelemme ja olemme siitä varmaan samaa mieltä että suomessa on loistava ja laadukas opetus niin kyllähän se on mahdollisuus jakaa sitä ulkopuolelle ja saada siitä vielä tulojakin ehdottomasti meidän pitää myös ajatella suomalaisten opiskelijoiden tulevaisuutta ja turvata se ensisijaisesti

koulutusvienti on itse asiassa yksi uusi mahdollisuus luoda suomeen uutta työtä miksi me kääntäisimme selän sille lainaan hanna riikka myllymäkeä aalto yliopiston johtajaa suomessa mietitään kuumeisesti millä maa saataisiin nousuun ja mitä tuotteita voisimme myydä ulkomaille tässä tilanteessa on käsittämätöntä että tutkintojen suhteen joita joita ulkomaalaiset asiakkaat haluaisivat ostaa myynti ei ole edelleenkään sallittua

edustaja mäkisalo ropponen ja vähitellen tämä debatti sitten päättyy ja mennään tuohon listaan
arvoisa puhemies ettei pöytäkirjaan jää nyt väärää tietoa haluan edustaja heinosta kyllä korjata ei tähän asiaan liittyen vaan siihen mitä hän sanoi ministeri huovisen viime kaudella luvanneen ministeri huovinen ei silloin esittänyt että kaikille ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille annetaan ilmainen terveydenhuolto hän viitannee lakiesitykseen paperittomien terveydenhuollosta mutta mutta olin itse sitä lakiesitystä sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelemässä ja ja toden totta ei siinä näin sanottu silloinhan sosiaali ja terveysvaliokunta oli yhtä mieltä myöskin myöskin kokoomuksen kansanedustajat olivat samaa mieltä siinä vaiheessa vielä siinä lain eteenpäinviemisessä

miten vähän oppositio täällä uskoo suomalaiseen koulutukseen kun te koko ajan maalailette uhkakuvia ulkomaisten opiskelijoiden vähentymisestä suomessa tämän esityksen myötä nythän on nimenomaan kyse siitä että korkeakouluillemme annetaan niiden pitkään itse toivoma mahdollisuus koulutusvientiin tämä on merkittävä päänavaus isoille mahdollisuuksille nyt kun nokaa ei ole niin koulutus on oikeastaan se brändi

arvoisa herra puhemies edellisen puheenvuoron käyttäjän kanssa olen kyllä voisiko sanoa tahdittomasti aivan eri mieltä tässä ei ole kysymys tavallaan vientituotteesta vaan siitä että nyt halutaan oikeutetusti ruveta perustelemaan että korkeakouluille annetaan heidän paljon tahtomansa rahastusmenettelymahdollisuus kysymys ei todellakaan ole siitä että tällä olisi vientituotestatusta edustaja vikman täytyy sanoa että meillä on paljon enemmän erityisosaamista vaikkapa telakkateollisuudessa ynnä muussa sellaisessa tuotevalikossa jotka meiltä viedään käsistä mutta se että me sulkeudumme tänne omaan kuoreemme tämän asian kanssa tarkoittaa sitä varmaan olen seurannut paljon puhutaan ruotsista ja tanskasta ja niin edelleen ja nyt puhutaan siitä kuinka hyvin ollaan ruotsissa edelleen sitten noustu siihen se ei ihan pidä paikkaansa myönnän
vielä tähän debattivaiheeseen puheenvuorot edustajille satonen järvinen keskustelun aloittaja sarkkinen ja valiokunnan puheenjohtaja puumala

kun tämä asia lähti aikoinaan kymmenen vuotta sitten liikkeelle minun ja kimmo tiilikaisen yhdessä tekemästä lakialoitteesta minä olen sinä aikana tätä asiaa seurannut ja täytyy kyllä sanoa että demareilla koko ajan olleet tässä kyllä rivit täysin sekaisin siinä alkuvaiheessa muun muassa edustaja kärnä keräsi täällä listoja että tällainen lakiesitys saadaan aikaan sitten oli se vaihe jolloin opetusministeri kiuru valmisteli tätä esitystä ja sitä edelsi se että edustaja lipponen teki selvitystyön jossa hän esitti tämän asian käyttöönottoa sen jälkeen kun kiurun esitys oli oli lähtenyt lausuntokierroksille puheenjohtaja rinteeltä rinteeltä loppui rohkeus kun oma ryhmä oli sekaisin ja silloinkaan tätä asiaa ei saatu aikaiseksi onneksi nyt on semmoinen hallitus että se saa asioita

arvoisa puhemies jottei jää väärää vaikutelmaa kun täällä on syytetty oppositiota siitä että me haluamme kouluttaa koko maailman ihmiset suomessa ilmaiseksi siitähän ei tietenkään ole kyse en tunne ainuttakaan joka olisi sitä mieltä vaan kyse on siitä että jos emme osaa ja ole onnistuneet maksuttakaan houkuttelemaan tänne kansainvälisiä ihmisiä kansainvälistä osaamista omiin tarpeisiimme kun huoltosuhde koko ajan heikkenee

arvoisa puhemies edustaja heinonen täällä esitti että tällä esityksellä pieneltä osaltaan laitetaan suomen taloutta kuntoon rohkenen epäillä käykö niin sillä nyt perustetaan stipendijärjestelmä kompensoimaan näitä lukukausimaksuja lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa vielä verovähennysjärjestelmä kompensoimaan nämä aiheuttavat kuluja nämä aiheuttavat byrokratiaa ja on perusteltua kysyä laitetaanko tällä todellakin korkeakoulujen tai suomen taloutta kuntoon varsinkin jos tämän lain seurauksena suomeen tulee vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita osaavia nuoria jotka hyödyttävät suomen taloutta on suomen etu että saadaan jatkossakin riittävästi tänne kansainvälistä osaamista valitettavasti pelkään että tämä laki heikentää kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden tuloa suomeen mutta toivon tietysti että näin ei käy

ja sen jälkeen edustaja puumala
arvoisa herra puhemies en sanonut niin että tällä esityksellä laitetaan talous kuntoon vaan kuvasin sitä kun täällä arvosteltiin että kun toisella kädellä otetaan niin silloin toisella kädellä ei saisi antaa siitähän tässä on kyse nyt kun tehdään isoja leikkauksia niin täällä on arvosteltu sitä että ei voida silloin oliko se nyt sitten muutamaa miljoonaa antaa minun mielestäni on hyvä että avataan päätä ja olen itse oppinut sen että sitä

puhemies tämä peruskuvio vielä kerran kahdeksantuhatta euroa siis keskimäärin maksaa suomalaiselle veronmaksajalle ja nyt sitten tuhatviisisataa euroa minimissään on korkeakoulun perittävä maksua

subventoidaan edelleen eli aika hyvin mielestäni se on se on aika kohtuullista sitten jos alue kerää vaikkapa yrityksiltä rahoitusta tuohon stipendijärjestelmään niin voitaisiin turvata vähävaraisten maiden vähävaraisille opiskelijoille kuten valiokunta mietinnössään ottaa voimakkaasti kantaa myös jatkossa jatkossa maksuton koulutus ja se tukisi tätä meidän kansainvälisyyttämme eli paljon mahdollisuuksia on tässä tärkeintä on että pääsisimme osaksi tuota koko ajan kasvavaa koulutusvientibisnestä joka jo tällä hetkellä on miljardien suuruinen mutta hetkessä se ei tapahdu

pidän tosiaan tätä hallituksen esitystä hyvänä tämä mahdollistaa korkeakouluille uudenlaisia tulonmuodostusmalleja mikä on ihan hyvä mutta sitten toisaalta myöskin apuraha ja stipendijärjestelmän avulla luo luo mahdollisuuden myös erittäin erittäin köyhistä olosuhteista tuleville opiskelijoille tulla suomeen opiskelemaan jos korkeakoulut näin näin katsovat hyväksi eikä sen mallin tarvitse toisin kuin mitä tässä aiemmin esitettiin olla niin byrokraattinen on aivan mahdollista että korkeakoulu toteaa että tietyiltä opiskelijoilta ei peritä tätä maksua sen mallin ei sen byrokraattisempi tarvitse olla ja kuten tuossa valiokunnan mietinnössäkin todetaan useimmissa oecd maissa näitä maksuja peritään alkuun opiskelijoiden määrä voi vähentyä mutta uskon että se pitemmällä aikavälillä siitä korjaantuu jos koulutuksen kilpailukyky säilyy pidän hyvänä myös tämän tilauskoulutuksen myyntimahdollisuuksien paranemista on syytä kyllä luoda tällainen opintolainahyvitysjärjestelmän tyyppinen pysyttämään sitä osaamista täällä suomessa sitä me sitä me kyllä tarvitsemme haluan vielä todeta arvoisa puhemies sen että olen saanut viestejä että moni

toisen asteen ammatillinen oppilaitoskin olisi toivonut tämäntyyppistä mahdollisuutta koulutuksen koulutuksen myymiseen ja ja tällaisten maksujen perimiseen meillä on myös toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa monia kansainvälisestikin arvostettuja ja mielenkiintoisia koulutusohjelmia joita joita näissä oppilaitoksissa olisi olisi halua myydä myydä maailmalle ja viedä suomalaista koulutusta lopuksi totean vielä että unifi ja arene korkeakoulujen edustajat ovat lämpimästi kannattaneet tätä esitystä ja pidän tätä hyvänä mahdollisuutena avata suomalaista koulutusvientiä maailmalle

arvoisa puhemies

tämän asian vienyt eteenpäin mutta kuten aiemmin kuvasin niin se valitettavasti jäi kesken onneksi nyt on päästy liikkeelle ihan muutamiin väitteisiin haluaisin ottaa kantaa jotka tämän keskustelun ja debatin aikana aiemmin tulivat esille ensimmäinen oli se että täällä edustaja sarkkinen viittasi siihen että tanskassa ja ruotsissa eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrät ovat vähentyneet se pitää sinällään jossain määrin paikkansa mutta on otettava huomioon kuten valiokunnan mietinnössä todetaan että tämä ei ole millään lailla relevantti vertailu koska esimerkiksi ruotsissa on laki jonka mukaan koulutusta ei saa myydä alle sen kustannustason meidän ajattelumme tästä viisastuneena nimenomaan lähtee siitä että tämä määritellään nyt kohtuullisen alhaiselle tasolle minimi tähän tuhanteenviiteensataan euroon mutta jos jollain on koulutusta jonka se saa kaupaksi viidellätuhannella tai kymmenellätuhannella niin se voidaan heti tehdä ja ajatuksena tietysti on että vähitellen tämä koulutus tullaan myymään sillä hinnalla mitä se oikeasti maksaa ehkä jopa voitolla mutta on itsestään selvää että

tahansa palvelusta joka on annettu alun perin ilmaiseksi ei hetkessä tehdä tehdä myyntituotetta täyteen hintaan jos ajatellaan vaikka vaikka esimerkiksi sanomalehtien digitaalisia uutisia niin helsingin sanomien tilaajista tällä hetkellä puolet maksaa sen maksumuurin takana olevan maksun ja kun se ei kuitenkaan ole kovin suuri summa niin on hyvin harvoja sellaisia aloja joissa voi nopeasti maksuttomasta palvelusta tehdä todellisia kustannuksia vastaavan palvelun ilman että käyttäjämäärät vähenevät mutta jos sellainen palvelu on koulutus nimenomaan on se koska kansainvälinen kiinnostus suomalaista ja ylipäätään länsimaista koulutusta kohtaan on aivan valtava se on kiinassa aivan valtava se on se on aasian maissa entisen neuvostoliiton alueella olin itse käymässä istuntotauolla kiinassa ja siellä puhumassa lukioissa ja kun siellä mainitsin että suomessa on koulutusta tuhannellaviidelläsadalla eurolla kaupan valtava kuhina syntyi opiskelijoiden keskuudessa ei siellä koulutus ole ilmaista myöskään heidän omassa maassaan halukkuus ja ostovoima länsimaista koulutusta kohtaan on siellä valtavassa kasvussa ja jos suomalainen korkeakoulukoulutus on oikeasti niin huonoa kansainvälisessä mittapuussa että siitä ei kannata kenenkään tuhattaviittäsataa euroa maksaa niin meidän tulee todellakin olla huolissamme huolissamme meidän koulutuksemme tasosta sitä en jaksa uskoa että näin olisi ja tiedän ettei näin ole totta kai pitää markkinoida ja olla siinä aktiivinen arvoisa puhemies sitten toinen väite siitä että tämä olisi ikään kuin ensimmäinen askel siihen että että suomalaisille opiskelijoille tulee lukukausimaksut ei voi kauempana totuudesta olla koska juuri siitähän tässä on kyse että me saamme lisää tuloja oppilaitoksille jotta ne voivat tarjota suomalaisille ja eu ja eta alueen opiskelijoille ilmaista ilmaista opetusta juuri tästä on nimenomaan kyse jos korkeakouluilla ei ole tuloja jos niitten rahat eivät siihen riitä silloin ollaan ongelmissa mutta jos korkeakoulut saavat tuloja ja pärjäävät niin silloin tilanne on aivan toinen ja on on aivan päivänselvää että että täällä salissa ei varmaan ole ainuttakaan kansanedustajaa joka haluaisi että suomalaisilla opiskelijoilla olisi lukukausimaksut se on yksi meidän suurimpia

tai tai kiina tai iso britannia tai mikä tahansa muukaan maa ei voi tarjota ilmaista koulutusta kaikille ihmisille maailmassa on itse asiassa ihan selvä asia että meidän täytyy tähän asiaan saada saada muutos no sitten se väite että on on valtava tappio että nämä ulkomailta tulevat opiskelijat jotka pääosin ovat lahjakkaita jotka täällä suorittavat opintojaan eivät sitten jää suomeen se on ihan totta olen täysin samaa mieltä mutta jos tällä hetkellä katsotaan missä nyt ollaan ja jos hiukan nyt kärjistää niin tosiasia on se että meille tulee eu ja eta alueen ulkopuolelta niin sanotuista kolmansista maista

opiskelee suomessa valmistuu täältä ja lähtee töihin anglosaksisiin maihin missä hänen englanninkielisellä koulutuksellaan on on käyttöarvoa tämä on se tilanne ja ja tämä tilanne voidaan muuttaa sillä että meille tulee voimakas kannustin verovähennysoikeuden kautta siihen että kannattaa jäädä tänne suomeen näitten opintojen jälkeen

hyvin menee niin kaikki voittavat
arvoisat edustajat muistutan että ennen istunnon alkua pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia siis enintään viisi minuuttia sen jälkeen paikalta pyydetyt puheenvuorot voivat kestää niin kuin edellä yli viisi minuuttia puhemiehen tehtävänä on kuitenkin viiden minuutin kohdalla kopsauttaa muutaman kerran ja viestiä siitä että nyt se se viisi minuuttia on kulunut tämä ihan järjestyksen vuoksi kaikille tiedoksi ja nyt edustaja jarva olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallituksen esitys siitä että mahdollisuuksia tilauskoulutukseen tuo kyllä merkittävästi lisää potentiaalia meidän ja myös uusien työpaikkojen luomiseen suomessa koulutussektorilla tämä on erittäin hieno asia sitten tämä esitys näistä lukukausimaksuista eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille tässä on erityisen merkittävää se että suomalaiset korkeakoulut ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat itse pitäneet tätä esitystä hyvänä ja kun joudumme tänä vakavana taloudellisena aikana tekemään säästöpäätöksiä niin on hyvä että me voimme edes jotakin antaa takaisin ja toivon että myös oppositio antaisi tukensa sille itse nimenomaan toivovat tätä mahdollisuutta me seuraamme tässä asiassa muuta maailmaa sillä suomea norjaa ja islantia lukuun ottamatta kaikissa muissa oecd maissa on tällä hetkellä kansainvälisille opiskelijoille jokin maksujärjestelmä tämä on todettu

ja kun suomen valtio maksaa edelleen noin seitsemäntuhatta viiva viiva kahdeksantuhatta euroa per opiskelija näitten eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden osalta heidän heidän koulutuskustannuksis taan ja tästä vähennetään tämä lukukausimaksu niin kyllä suomen valtio edelleen subventoi hyvin voimakkaasti tätä koulutusta sitten on puhuttu että houkuttelevatko nämä maksut enemmän opiskelijoita miksi meille tulee niin vähän niitä kansainvälisiä opiskelijoita tänne onko meillä nyt riittävän laadukasta se me todella aio opiskelijoita houkutella tänne ilmaisella hinnalla vaan nimenomaan sillä laadulla sitähän me haluamme myös monissa muissa asioissa että laadulla me kilpailemme emmekä hinnalla tämä on myös oppositiolta tullut monesti ja tänäkin päivänä esiin keskusteluissa korkeakoulujen on nyt satsattava nimenomaan kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan koulutuksen koulutuksen laatuun ja siinä meidän tulee pärjätä erityisen tärkeää on se että että vähävaraisille opiskelijoille turvataan edelleen jatkossakin koulutusapurahajärjestelmä tämä on ollut keskustalle erityisen tärkeä aihe koko tämän kymmenen vuoden ajan kun tästä aiheesta keskusteltu sinänsä tämä on myös harvinainen päivä historiallinen päivä myös itselleni sillä olin kymmenen vuotta sitten keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana ja harvoina harvoina niistä opiskelijajärjestöjen puheenjohtajista kannatin kannatin tämän tilauskoulutuksen ja näitten lukukausimaksujen edistämistä koska nimenomaan jo silloin nähtiin se että me emme pärjää tässä kilpailussa myöskään kansainvälisten opiskelijoitten puolella me emme saa riittävästi osaajia tällä hetkellä

se mikä tässä mallissa on hyvä juuri tähän aiheeseen liittyen on tämä suomeen jäämiseen kannustava malli jotta me saamme lisää näitä kansainvälisiä osaajia heille tullaan korvaamaan lukukausimaksut myös tämmöisellä verovähennystyyppisellä mallilla tämä on tämä on hyvä asia houkutteleva asia heitä nimenomaan pitää saada suomeen nimenomaan laadukkaan eikä ilmaisen koulutuksen takia tässäkin tullaan vastaan täällä talouspuolella

on myös keskusteltu siitä avaako tämä polun ja tien maksullisuudelle suomessa suomalaisille opiskelijoille niin niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille se on nimenomaan suomen ja suomalaisten vahvuus että me voimme tarjota ja me tarjoamme edelleen jatkossakin ilmaisen koulutuksen myös ilmaisen ylläpidon

maailmassa se on sellainen arvo josta me jokainen pidämme kiinni me tulemme siitä pitämään kiinni ja ainakin oman tämän luvata ja se että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tähän on erittäin tärkeä asia että tämä tänä päivänä täällä salissa kuullaan että tästä me tulemme pitämään kiinni olimmepa kukin puolue hallituksessa tai oppositiossa tästä on pidettävä kiinni suomalaisille maksuttomasta

herra puhemies muutamia kommentteja nyt täällä keskusteluun edustaja myllykoski ja muut opposition edustajat jäivät jumiin tähän tuhanteenviiteensataan euroon se estää siis kaikkien ulkomaisten tulon suomeen opiskelemaan mutta on kuitenkin niin pieni raha ettei siitä mitään ole hyötyä ihmettelen tällaista näköalattomuutta ja alistumista tämähän on tosiaan vain minimisumma tarkoittaa siis sitä että taitavasti markkinoituna opiskelutuotteet tuotteistettuna voidaan myydä vaikka kolmenkymmenentuhannen euron diplomi insinöörikoulutus ulkomaille näitä myydään sata kappaletta sadalle kiinalaiselle he opiskelevat kolmellakymmenellä tonnilla täällä kolme vuotta ja laskutus on kolme miljoonaa kyllä se minusta on mille tahansa yliopistolle tai korkeakoululle merkittävä summa ja tämä on oikeaa liiketoimintaa ja kaupankäyntiä väitän vakaasti että tällaiseen avautuu nyt hyvät mahdollisuudet

hyvä puheenaihe mutta miksi rajoittua nyt siinä sitten kehitysmaiden opiskelijoihin miksei laajenneta sitä stipendijärjestelmää siten että se koskisi koko maailmaa myös vaikkapa amerikasta voisi tulla stipendillä opiskelemaan suomeen eikä eikä tarvitsisi maksaa tästä hyvästä laadukkaasta koulutuksesta kun valtio myöntää stipendin näin hoitaisimme taitavasti ulkosuhteita ja saisimme kaikkien maailman maiden asukkaat sitoutumaan myös suomalaiseen yhteiskuntaan edelleen sitten on puhuttu tästä verokannustimesta että nyt sitten kun opiskelee suomessa tulisi saada verovapautusta jotta jäisi tänne töihin

puhemies ensinnäkin me olemme kaikki ihan yksiselitteisen yhtä mieltä siitä että että kukaan ei kannata suomalaisille opiskelijoille lukukausimaksua se on varmaan kaikille selvä asia mutta myöskään sitä me emme voi kukaan sanoa mikä tulevaisuudessa on sitten eri edustajien kanta tästä asiasta sen takia minun mielestäni on hyvä tiedostaa se asia että tällä avataan kuitenkin eräänlainen väylä lukukausimaksuille toisaalta sitten meillähän on tällä hetkelläkin mahdollisuus saada koulutusvientiä ja tilauskoulutusta tämäntyyppiselle koulutukselle on mahdollista se mitä edustaja kopra tuossa esitti se on tällä hetkelläkin mahdollista jos siihen on sitten erilaisia esteitä tiedän että siellä on niitä erilaisia vaikeuksia niin ne pitää ehdottomasti poistaa koska koulutusvienti on hyvä asia ja sitä kannattaa viedä eteenpäin maksuttomasta tai ilmaisesta koulutuksesta ja siitä tuhannestaviidestäsadasta eurosta niin ensinnäkin meidän pitää muistaa myös se että jokainen opiskelija joka tulee suomeen eu ja eta maiden ulkopuolelta tulee normaalien pääsykokeiden kautta sen jälkeen he itse kustantavat omat elämisensä asumisensa ja sitä kautta tuovat sitten myös kulutusta suomeen ja vahvistavat myös suomalaista työllisyyttä siltä osin tämä tuhannenviidensadan euron raha ei ole se kynnys ainakaan minulle henkilökohtaisesti vaan kyse on pikemminkin periaatteesta sen takia meidän täytyy myös nähdä se että eu ja eta maiden ulkopuolelta olevalla opiskelijalla joka tulee tänne täytyy itsellään olla jo peruspääoma ilman tätä tuhannenviidensadan euron lukukausimaksuakin se täytyy myös tässä tilanteessa tunnistaa

puhemies mielestäni esityksessä on olennaista koulutusviennin mahdollistaminen ja rahoituspohjan laajentaminen ja toisaalta myös se että nimenomaan tämä mahdollistaa panostamisen laadun kehittämiseen tämä on juuri se olennainen pointti minkä minkä vuoksi suomeen toivottavasti halutaan jatkossakin tulla opiskelemaan hallituksen esityksessä edellytetään myös tätä apurahajärjestelmän perustamista mielestäni tässä kannattaa kuitenkin muistaa että että tälläkään hetkellä suomeen tuleminen ei ole mahdollista kaikille eu ja eta alueen ulkopuolisille nuorille emme voi myöskään olettaa että se olisi sitä jatkossa edes apurahajärjestelmästä huolimatta johtuen siitä että nyt jo näissä maissa monesti korkeakouluopinnot ovat valitettavasti harvojen etuoikeus niiden ongelmien korjaaminen mielestäni ei kuitenkaan kuulu meidän velvollisuuksiimme monissa maissa myös koulutuksen maksullisuutta pidetään jopa laadun takeena

mielestäni täällä edustaja razmyar nosti esiin erittäin hyvän hyvän näkökulman tällä hetkellä monesti suomeen tulevat ulkomaiset opiskelijat ja toisaalta myös suomesta ulkomaille lähtevät opiskelijat opiskelevat ulkomaalaisten kanssa eivätkä välttämättä integroidu yhtä hyvin siihen maan kulttuuriin ja ja niihin paikallisiin opiskelijoihin tässä olisikin mielestäni sellainen kehityksen kohde jota kannattaisi ihan yliopistoissa ja ylioppilaskunnissakin pohtia millä tavalla voitaisiin luoda edesauttaa vielä paremmin tätä kanssakäymistä jo opiskeluaikana suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja toisaalta jopa yhdessä opiskelua tästä olisi varmasti molemmille osapuolille hyötyä

arvoisa puhemies

opiskelijapolitiikasta lähtien olen työskennellyt sen puolesta että korkeakouluille annetaan niiden itse pitkään toivoma mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta viimein vuosien työ on konkretisoitumassa koulutusviennistä on tulevaisuudessa mahdollista saada työtä ja vientieuroja suomeen tämä on nyt päänavaus sille kehitykselle suuri osa kansainvälisestä koulutusviennistä koostuu nimenomaan tutkintoon johtavan koulutuksen myynnistä suomella on vahva maine koulutuksen osaajamaana tämä maine meidän kannattaa hyödyntää kun kerran kysyntää osaamisellemme maailmalla on hallituksen esityksen mukaan vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevat eu ja eta maiden ulkopuoliset korkeakouluopiskelijat maksavat jatkossa lukukausimaksun ja lisäksi vielä tilauskoulutuksen myymisen esteitä puretaan avaimet ovat tämän jälkeen korkeakoulujemme omissa käsissä täältä eduskunnasta ei opposition kannata ylhäältäpäin julistaa korkeakouluillemme että te ette kuitenkaan onnistu annetaan avaimet heille koulutusviennin päänavaukseen ja ja uskotaan suomalaiseen koulutukseen sen laatuun ja vetovoimaan arvoisa puhemies tärkeää on se että koulutus säilyy maksuttomana jatkossakin kaikille suomalaisille opiskelijoille ja kaikilla on varallisuudesta ja taustasta riippumatta mahdollisuudet kouluttautua

puolestaan on mahdollista hakeutua suomalaiseen korkeakoulutukseen niin että sitä tuetaan jatkossa tehokkaalla apurahajärjestelmällä täällä salissa on viitattu monesti aiempaan lukukausimaksukokeiluumme sen perusteella on väitetty että lukukausimaksut eivät nyt voi onnistua tähän kokeiluun vertaileminen ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ole perusteltua koska tuossa aiemmassa suomen kokeilussa vain osa koulutusohjelmista oli maksuttomia joten se ei nyt vertaudu tähän meidän tulevaan tilanteeseemme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä on se että kannustamme täällä kouluttamiamme ulkomaalaisia opiskelijoita jäämään valmistumisen jälkeen suomeen töihin yrittäjiksi työntekijöiksi veroja maksamaan pidän tärkeänä että tulevaisuudessa harkitaan sitä että lukukausimaksuihin liitetään verovähennysoikeus jolloin suomeen valmistumisensa jälkeen töihin jäävä voi vähentää lukukausimaksut verotuksessaan myöhemmin onkin hyvä ja tervetullut sanoma ja viesti se että hallitus on ilmoittanut selvittävänsä tätä mahdollisuutta liittää lukukausimaksuihin verovähennysoikeus arvoisa puhemies koulutusviennistä on siis mahdollisuus saada uusia työpaikkoja ja kipeästi tarvitsemiamme vientituloja suomelle niillä rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita ja vahvistamme korkeakoulujemme asemaa ja laatua

puhemies juuri näin manaaminen tässä asiassa on haitallista sen sijaan kannustaminen siihen että että korkeakoulut tarttuvat tähän tilaisuuteen on juuri sitä viestiä jota meidän tulisi viedä eteenpäin muutama kommentti stipendijärjestelmän osalta esille kuinka huonoa se on että tämä vie sitten kannattamattomaksi koko tämän toiminnan stipendijärjestelmää tulisikin kehittää sillä tavalla että siihen otettaisiin yritykset mukaan jolloin siihen tulisi myös se työvoimapoliittinen ulottuvuus eli siltä osin näkisin että ei pidä nähdä vain sillä tavalla että se rahoitetaan julkisin varoin

puhemies hienoa että luvut pienenevät alussa syytettiin oppositiota siitä että haluamme kouluttaa koko maailman ilmaiseksi nyt enää puoli maailmaa korostan kuitenkin että tämäkään ei pidä paikkaansa emme halua kouluttaa puolta maailmaa ilmaiseksi hienoa että kiinalaiset ovat olleet innostuneita suomalaisesta koulutuksesta tuhannenviidensadan euron lukuvuosimaksulla samaisilta kiinalaisilta olisi kuitenkin hyvä kysyä minkä takia heiltä ei ole tullut tänne opiskelijoita kun koulutus on ollut maksutonta yliopistot edelleenkin ovat saman ongelman edessä toiminnasta leikataan parisataa miljoonaa mutta entisestä koulutuksesta pitäisi tehdä entistä laadukkaampaa ja sisältörikkaampaa ja uskon kyllä että yliopistot ovat yrittäneet toimia koulutuksensa kehittämiseksi jo tähänkin asti

edustaja kiljunen nosti ihan loistavan näkökulman esiin pitää saada kyllä oikeasti selkeä vastaus toivon että asianomaiset henkilöt voisivat ottaa tästä vastuuta sitten mitä tulee siihen että täällä ei ole kiinalaisia niin paljon niin se johtuu ihan siitä että kiinalaisilla on tällä hetkellä sellainen kymmenen vuoden projekti jossa he lähettävät tietyn määrän ihmisiä ympäri maailmaa tutustumaan erilaisiin yliopistoihin melkein kiintiösysteemillä se ei liity siihen etteikö sieltä haluaisi tulla ihmisiä vaan he kartoittavat parhaita edellytyksiä ja he ovat tässä prosessissa tällä hetkellä

puhemies tämä on oma kantani että jos meillä on humanitäärisin syin tullut pakolainen joka saa sitten luvan jäädä maahamme niin osana kotoutusta hänelle tulee joka tapauksessa olemaan koulutuksella erittäin vahva rooli että en lähtisi itse asiassa tässä kohdin sitä edes kyseenalaistamaan sen sijaan edustaja laukkanen nosti erinomaisesti esimerkkinä kiinalaiset jotka ovat jo tottuneet että mennään usahan ja britteihin ja on eräällä tavalla tällainen maksukulttuuri ja maksamiskulttuuri huipputason koulutuksesta ja mielestäni suomen kannattaa kartoittaa juuri ne markkinat joista löytyy maksukykyisiä

kuten edustaja lauslahti totesi ja toteaisin edustaja järviselle että ainakin itse olen havainnut kun olen tuolla maailmalla liikkunut ja oli mahdollisuus viettää viikko myös kiinassa istuntotauolla ja keskustella siellä myös näistä koulutusasioista että siellä vallitsee kyllä sellainen ajatus vähän mukaillen suomalaista sananlaskua että halpa ei ole hyvää eli eli ei ilmaista koulutusta pidetä siellä arvossa ja lähtökohtaisesti ajatellaan että se on jollain tavoin huonoa mehän tiedämme ettei se suomessa ole huonoa vaikka se on ilmaista mutta näin tuolla maailmalla monessa paikassa ajatellaan ja olen sataprosenttisen väitän että kun koulutuksesta tulee maksullista niin sitä aletaan myös arvostaa enemmän jos se maksaa enemmän edellyttäen tietenkin että se on hyvää niin myöskin sen arvostus on suurempaa edustaja laukkanen puhui tästä kiinalaisten opintomatkailusta juuri näin tätä he harjoittavat ja mainittakoon vielä että kiinan hallitus on päättänyt asettaa tietyn minimikoulutustavoitteen kaikille kiinan kansalaisille ja se tavoite on niin kunnianhimoinen etteivät kiinan omat resurssit tule aikoihin riittämään siihen että he sen täyttäisivät joten näiden opintomatkakierrosten jälkeen tulemme näkemään kiinalaisia opiskelijoita maailmalla hyvin paljon siihen meidän on on syytä varautua ja onneksi nyt näin tehdään

puhemies kysyisin opposition edustajilta jotka tätä erinomaista hallituksen esitystä vastustavat että väitättekö te todella että teillä on parempi tietämys siitä onko meidän koulutuksella vetovoimaa ja vientipotentiaalia korkeakoulut itse ovat toivoneet että heillä olisi oikeus lukukausimaksujen perimiseen ja tämä korkeakoulujen toive pitkäaikainen toive nyt toteutetaan rohkenen epäillä että täällä eduskunnassa on parempi asiantuntemus tyrmätä ja mollata suomalaista koulutusta ja sen vetovoimaa sillä tavalla miten te nyt koko ajan teette kyllä meidän pitää uskoa suomalaiseen koulutukseen vahvaan osaamiseemme ja sen brändiin vientituotteena

arvoisa puhemies kukaan ei ole koko iltana käyttänyt ainoatakaan puheenvuoroa jossa suomalaista olisi mollattu sanallakaan ei ainakaan sinä aikana kun itse olen ollut tässä salissa olen keskustellut lukuisten itäsuomalaisten ja pohjoissuomalaisten yliopistojen ja toimijoiden kanssa ja he pitävät itsekin koulutustaan hyvänä mutta siitä huolimatta harmittelevat sitä että kansainvälistyminen on liian vähäistä on vaikea vain nähdä miten se että pyydämme samasta toiminnasta rahaa tuo sitä lisää on ihan erinomaista jos tämä päätös buustaa sitä koulutusvientiä vaikkapa kiinaan mutta kannattaa muistaa että jos kiinalaiset eivät ole tulleet maksuttoman koulutuksen perässä niin kuten täällä edustaja kiljunen sanoi kyllä koulutus on maksanut kohtuullisen paljon kun ottaa asumis ja kaikki elämisen kulut huomioon

lukuvuosimaksuja ei ole siihen on hyvät kollegat selkeä syy miksi kaikki nämä maksuttomat maat löytyvät pohjoismaista se on se että meidän maantieteellinen sijaintimme on kohtuullisen hankala monille eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville meillä ei ole mitään sellaista kielietua mitä löytyy esimerkiksi euroopan suurista kielistä joita halutaan käyttää

ruotsi on tanskansalmen yläpuolinen ainoa pohjoismaa joka on kokeillut pitkäaikaisesti lukukausimaksuja sillä seurauksella että eu ja eta maiden ulkopuoliset opiskelijamäärät ovat tipahtaneet seitsemänkymmentäviisi prosenttia

se hinta myös kertoo siitä laadusta näin se vain ulkomailla on vaikka me itse siihen suhtaudumme eri tavalla ihmettelen vain sitä nimenomaan että kun korkeakoulut itse ovat toivoneet tätä mahdollisuutta niin miksi me epäisimme epäisimme heiltä tämän mahdollisuuden se mikä tässä on myös olennaista on nimenomaan se että me saamme näitä kansainvälisiä osaajia jäämään suomeen siihen on on hyvä tämä verovähennysmalli ja sitten se että tähän kotoutumiseen myös opiskeluaikana pitää panostaa erityisesti olen itse ollut sosiaalipoliittisena vastaavana tuolla vaasassa ja kyllä silloin yliopistolla huomasi selvästi että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat eivät siellä ole tekemisissä keskenään tässä on myös vielä iso ja valtava työ korkeakouluilla sen laadukkaan koulutuksen ja markkinoinnin kehittämiseksi ja integroimisen kehittämisessä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies hallitus on kumoamassa tällä lakiesityksellä yliopistolain säännökset jotka koskevat helsingin yliopistolle ja itä suomen yliopistolle vuosittain maksettavaa korvausta jonka määrä vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja apteekkimaksua

kuusi prosenttia vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon verrattuna vuonna kaksituhattayhdeksäntoista menosäästöjen yhteisvaikutus on helsingin yliopistolle kolmetoista pilkku yhdeksän prosenttia ja itä suomen yliopistolle yhdeksän prosenttia vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon verrattuna

ja vuonna kaksituhattaviisitoista osuus on prosenttia mikäli apteekkimaksukompensaatio poistetaan valtion rahoitusosuus suhteessa muihin yliopistoihin putoaa entisestään eli noin kahteenkymmeneenneljään prosenttiin apteekkikorvauksen suuruus vastaa keskisuuren tiedekunnan tai pienen korkeakoulun lakkauttamista helsingin yliopistossa leikkaukset kokonaisuutenaan ovat viisikymmentäneljä miljoonaa euroa ja ilman korvauksen poistoa ne olisivat kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa todella suuria rahasummia vaikka nämä säästöt vaikuttavat erityisen kielteisesti helsingin yliopiston toimintaan niin niillä on vaikutuksia myöskin itä suomen yliopistoon itä suomen yliopistolle tämä kompensaation poisto tarkoittaa yli miljoonan euron menetystä ja tämän lisäksi yliopistolle tulee vuodelle kaksituhattakuusitoista

laskennallisesti noin kuuden miljoonan euron euron leikkaukset ja sitten vielä vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista on tulossa yliopistoindeksin jäädytys jäädytys nämä leikkaukset vaikuttavat konkreettisesti siis myös itä suomen yliopiston toimintaan tätä apteekkimaksun kompensaatiota on itä suomen yliopistossa käytetty muun muassa iäkkäiden henkilöiden lääkehoidon kehittämiseen sekä lääkehoidon ongelmien ja vaikuttavuuden tutkimiseen apteekkikompensaation poistaminen uhkaa tätä kansantaloudellisestikin ja erityisesti terveyspoliittisesti tärkeän työn jatkumista tieteen tutkimuksen ja koulutuksen alasajo on huonoa politiikkaa koska tiede ja innovaatiopolitiikasta syntyvät tulevaisuuden talouskasvu ja uudet työpaikat vaikeassa tilanteessa suomen pitäisikin pitää kiinni vahvuuksista eikä romuttaa niitä edellä mainittuihin syihin perustuen sosialidemokraatit tulevat ehdottamaan tämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies apteekkikompensaatio oli ehkä yksi tämmöisistä hankalimmista asioista jossa jouduttiin kohtaamaan se kohdistuvatko säästöt oikeudenmukaisesti helsingin yliopiston ja itä suomen yliopiston näkökulmasta yliopistokenttään nimittäin kohdistuu jokaiseen yliopistoon säästövaateita mutta näiden kahden yliopiston kohdalla tulee myös noin reilun kolmenkymmenen miljoonan euron säästövaade kahdelle yliopistolle

jossa toivotaan että kun seuraavaa budjettia vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista lähdetään valmistelemaan voitaisiin harkita tilannetta uudestaan sillä tavalla että vastaava rahasumma voitaisiin lisätä esimerkiksi perusrahoitukseen mutta sillä tavalla että sitä ei jouduttaisi ottamaan opetus ja kulttuuriministeriön sisältä tietenkin tämä on valiokunnan lausuma ja toivottavasti hallitus valtioneuvosto myös löytää keinoja joilla tämä voitaisiin toteuttaa

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan jäsenenä nostan muutamia perustuslakivaliokunnassa esiin nousseita seikkoja ongelmallisia sellaisia liittyen tähän lakiesitykseen ensimmäiseksi siteeraan hallintotieteiden tohtori pauli rautiaisen lausuntoa joka on hyvin kriittinen hän toteaa näin käytössä olevan aineiston perusteella on vaikea arvioida ulottuvatko apteekkikompensaation poistoon liittyvät ja muut menosäästöt yhteisvaikutukseltaan helsingin yliopistoon kohdistuessaan perustuslaissa taattujen oikeuksien ydinalueelle sellaisella tavalla että menosäästöjä ei voitaisi säätää tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä tämä on todella vakavaa viestiä hän toteaa myös tässä tilanteessa hallituksella olisi velvollisuus esittää vakuuttavan vaikutusarvioinnin muodossa näyttöä menosäästöjen perustuslainmukaisuudesta hallituksen esitykseen ei kuitenkaan sisälly minkäänlaista arviota säästöjen vaikutuksista opetukseen ja tutkimukseen taikka yliopiston muihin tehtäviin

on huolestuttavaa että hallitus antaa eduskunnalle hyvin rajalliset mahdollisuudet käydä julkistalouden menosäästöjen toteuttamiseen liittyvää valtiosääntökeskustelua tietyt perusoikeudet on nimittäin myöskin valtiosääntöoikeudellisesti annettu yliopistoille sitten professori mikael hiden toteaa heikennysten yhteisvaikutus näyttää voivan muodostua todella huomattavaksi ja tähän nähden yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ajatellen myös pahasti haitalliseksi äkillisellä tavalla jos valiokunta hän siis antaa viestin meille perustuslakivaliokuntana ei halua tehdä täyttä irtiottoa vuoden kaksituhattayhdeksän lausumastaan voisi olla paikallaan että valiokunta esittäisi ainakin äkillisyyden haitallisten vaikutusten lieventämistä esimerkiksi porrastamalla heikennysten voimaan saattamista

perustuslakivaliokunnan lausunnonkin ja valiokunta huomauttaa myös painokkaasti perustuslaissa turvattujen oikeuksien tason laskua merkitsevissä hallituksen esityksissä tulee ottaa huomioon mahdollisten eri toimien yhteisvaikutukset aivan samalla tavalla asiantuntijat ovat huolissaan siitä millä tavalla nämä hallituksen ei ainoastaan tämä esitys vaan myöskin muut heikennykset yliopistorahoitukseen vaikuttavat esimerkiksi helsingin yliopistoon kohdistuvat leikkaukset kokonaisuudessaan ovat ensi vuonna viisikymmentäneljä miljoonaa euroa ytt ovat nyt meneillään tai juuri päättyneet konkreettiset tulokset tulevat tammikuussa apteekkikorvaus on keskimäärin viidensadan henkilötyövuoden verran ja sitten helsingin yliopisto on arvioinut että saatetaan mennä jopa sinne tuhanteen ja ylikin tämä on todella vakava viesti suomi joka on ollut kansainvälisestikin arvostettu ja helsingin yliopisto etenkin joka on kansainvälisissä vertailuissa pärjännyt aivan erinomaisesti mikä on helsingin yliopiston tulevaisuus mikä on meidän yliopistosektorin tutkimuksen tulevaisuus nämä ovat todella vakavia viestejä asiantuntijoilta ja tuntuu jotenkin kevytkenkäiseltä että hallitus ei ole ottanut näitä viestejä riittävän vakavasti

puhemies porrastaminenhan tarkoittaa sitä että se säästö tulee voimaan täysimääräisesti en ymmärrä miksi muka sivistysvaliokunnan lausuma olisi heikompi koska sivistysvaliokunta lähti siitä

yliopistoille kuitenkin siten että siihen on varattava erillisrahoitus eikä se vaaranna muiden yliopistojen asemaa sivistysvaliokunta lähti huomattavasti voi sanoa vaativammalla lausumalla liikenteeseen verrattuna siihen että perustuslakivaliokunnassa oli porrastus joka johtaa siihen että säästö toteutuu joidenkin vuosien jälkeen en ihan ymmärrä nyt

arvoisa puhemies edustaja lauslahti taitaa ymmärtää tahallaan väärin ei näin vakavassa keskustelussa kannata kuitenkaan toisten ohi käydä tätä dialogia se on täysin selvää että yliopistoille pitäisi paitsi perustuslakivaliokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan myöskin demareiden mukaan antaa aikaa sopeutua tähän suureen muutokseen mitä nyt te ette mahdollista

arvoisa puhemies nyt en ihan ymmärrä täysin mitä edustaja guzenina puhui koska juuri äsken sanoin että valiokunta haluaa että apteekkimaksun korvauksen poistumisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan asianomaisille yliopistoille sehän on enemmän kuin mainitsemasi porrastus vastauspuheenvuoro
edustaja sarkomaa ja sitten edustaja guzeninan viimeinen vastauspuheenvuoro
kunnioitettu puhemies totean tässä nyt että on erinomaista että eduskunnan sivistysvaliokunta on tehnyt lausuman jossa toivotaan että tämä leikkaus joka kohdistuu kaksituhattaseitsemäntoista helsingin yliopistoon ikään kuin peruttaisiin ja löydettäisiin kehyksestä voimavarat siihen te arvoisa edustaja puhutte siitä että helsingin yliopiston pitäisi sopeutua että nuo leikkaukset tulisivat portaittain nämä ovat kaksi aivan eri asiaa ja on aivan selvää kumpi näistä on helsingin yliopistolle parempi ja myöskin itä suomen yliopistolle tietenkin se että näitä leikkauksia ei tule ollenkaan selvän viestin tästä salista täytyy mennäkin opetusministeriölle ja maan hallitukselle että kehyksestä täytyy tähän löytää voimavarat aivan kohtuuttomasti tässä lyödään helsingin yliopistoa ja itä suomen

arvoisa puhemies edelleen me puhumme toistemme ohi koska te esitätte toiveen te esitätte sen hyvin miedossa muodossa käytännössä tietenkin jos tämä teidän toiveenne toteutuu se on erittäin hyvä asia ja millä aikataululla se toteutuu helsingin yliopistossa ollaan nimittäin erittäin huolissaan siitä millä tavalla valiokunta on tähän asiaan suhtautunut ja sen vuoksi mieluummin katsotaan että jos nämä leikkaukset on pakko tehdä niin tehdään ne sitten portaittain jos teillä on sellainen ratkaisu olemassa että että näitä leikkauksia voidaan vähentää siis aidosti te löydätte budjetista rahaa näiden leikkausten vähentämiseen niin tämähän on on erittäin hyvä viesti voinko pitää tätä nyt lupauksena että tämä todellakin tulee tapahtumaan

arvoisa puheenjohtaja tässä on meillä jälleen yksi tällainen hallituksen esitys josta vaikutusten arvioinnit puuttuvat kokonaan tämä tuntuu olevan nyt tämän hallituksen tapa toimia ilmeisesti ajatellaan että niin suuren luokan hätätila että esityksiä on vain tuotava valtavalla nopeudella ja mahdolliset vauriot korjataan sitten kun on paremmat ajat olisin voinut tätä esitystä periaatteessa tukea mutta koska tämä on laadutonta ja vastuutonta olen kuin selkä seinää vasten ja joko tuen huonoa lainsäädäntöä tai säilytän itsekunnioitukseni ja jonkinlaisen ammattiylpeyden helsingin sanomat kiinnitti tässä juuri pari päivää sitten huomiota tähän laadunvalvontaan lisäksi puheenjohtaja yhdyn kyllä tähän edustaja guzeninan huoleen siitä että nämä perustuslakivaliokunnassa olleet huolet ovat konkreettisia täällä todetaan arvioinnin lähtökohta onko yliopistoilla uudistuksen jälkeen tosiasialliset edellytykset suoriutua suoriutua edelleen kun näitä seikkoja monia muita asioita tässä ei ole otettu huomioon niin ei oikeastaan ole vaihtoehtoja kuin olla tämän hylkäysesityksen kannalla jotenkin toivoisi että täältä nyt lähtisi sellainen viesti kun on vielä vaalikautta jäljellä että kun itse olemme luoneet itsellemme ohjeet että pitää tulla niiden vaikutusten arviointi niin tälle pitää löytyä aikaa ja toivon että täällä olevat hallituspuolueiden kansanedustajat myös omissa ryhmissään ottavat tämän esille valtavasti säästyisimme turhalta puhumiselta ja asioiden veivaamiselta

ja ponnekkaan lausuman jolla pyritään vaikuttamaan siihen kun vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtion talousarviota hallitus valmistelee on erittäin tärkeää että tässä käydään keskustelua siitä että muiden säästövelvoitteiden lisäksi tulee helsingin yliopistolle vielä tämä ylimääräinen kolmenkymmenen miljoonan euron

suuruusluokaltaan koko åbo akademin vuosibudjetti tai lapin yliopiston kahden vuoden budjetti ja ja nämä luvut kuvaavat että tämä todellakin on mittava ja siitä varmasti voidaan olla tässä samaa mieltä valtiovarainvaliokunnan jäsenenä haluan myöskin todeta että eduskunta todellakin antaa selvän viestin maan hallitukselle koska tänään julkaistussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että säästöjä tehtäessä on varmistettava että yliopistot eivät joudu keskenään eriarvoiseen asemaan rahoituksen suhteen tämä selkeästi tarkoittaa sitä että

työtä pyydettyjä puheenvuoroja ei ole enää jäljellä kuin neljä tässä tapauksessa annan nyt kuitenkin sitten mennään mielellään tämä lista loppuun
arvoisa puhemies kiitos se mitä edustaja sarkomaa sanoi oli erittäin hyvä kuulla tällähän mitä sivistysvaliokunta omassa lausumassaan sitten toteaa että ei tue voimaantulon porrastusta mutta edellyttää että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettivalmistelussa hallitus ja opetusministeriö harkitsevat yliopistojen tulonmenetysten korvaamista on sellainen vaikutus että se tekee helsingin yliopiston lähivuosien talouden suunnittelusta erittäin haastavan koska apteekkikompensaatio on maksettu tähän asti jälkikäteen nyt yliopisto ei voi edes vuoden kaksituhattakuusitoista budjetin osalta olla varma siitä saako se tulonmenetyksestä johtuvaa korvausta eli nämä massiiviset irtisanomiset ovat joka tapauksessa edessä edessä ja mitä se merkitsee sitten yliopiston käytännön toiminnalle tämä mitä nyt tehdään on hyvin lyhytnäköistä ja tämä pitäisi ottaa huomioon juuri niin kuin edustaja sarkomaa totesi että nyt kannattaa siellä hallituksen puolella edustaja sarkomaan ja muiden tehdä todellakin urakalla töitä että saadaan tämä asia oikaistua

olemme käyneet tätä keskustelua sivistysvaliokunnassa ja vaikka mietinnössä ja keskusteluissa ilmeni tämä valitettava puoli ja ja uskon sen että tämä tilanne on varmasti varmasti vaikea niin samanaikaisesti meidän mietinnössämme hyvin selkeästi lukee se että sivistysvaliokunta ei kuitenkaan pidä tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisena vastaavien kokonaissäästöjen kohdistamista muuhun osaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaa eli

vastakkain eli eli se että olemme pahoillamme ei tarkoita sitä että mitään konkreettista tapahtuisi tämän asian tiimoilta tässä on paljon paljon tärkeitä asioita tullut jo esiin oikeastaan itse keskittyisin myöskin siihen että että käytännössä tällä hetkellä vain yhdeltä yliopistolta halutaan leikata kolmekymmentä miljoonaa jo ensi vuonna tämä on aivan kohtuutonta ja väärin vieläpä kaiken lisäksi yliopistolta joka on menestynyt hyvin joka on suoriutunut tehtävästään erinomaisesti ihan kansainvälistenkin arvioiden mukaan näillä apteekkimaksuilla ollaan rahoitettu farmasian koulutusta ja tutkimusta tämä ei ole ollut millään lailla piilotuki joka vain menee johonkin vaan se menee ihan oikeasti yliopistojen perustutkimukseen edustaja guzenina on tässä täysin oikeassa tämä asettaa korkeakoulujen ja erityisesti nyt tässä suhteessa vielä helsingin yliopiston taloudellista toimintaa ja sen jatkuvuutta ja ja suunnitelmallisuutta täysin kohtuuttomaan asemaan toivon kuten myöskin edustaja guzenina edustaja sarkomaan hyvän puheenvuoron jälkeen että te todella teette ja toimitte jos ei missään muussa niin toivon että tässä nyt teette sitä konkretiaa koska siihen nyt näyttäisi olevan yhteistä ymmärrystä myös opposition ja hallituksen välillä molemmin puolin

puhemies pidän todella valitettavina näitä leikkauksia mitä joudutaan tekemään ja erityisesti tätä leikkausta koska tämä kohdistuu epäoikeudenmukaisesti kahteen yliopistoon helsingin yliopistoon ja itä suomen yliopistoon nämä molemmat yliopistot ovat omassa voisi sanoa osaamisalassaan suomen parhaita yliopistoja itä suomen yliopisto

kyllä ovat todellakin isoja rahasummia kun ottaa huomioon että sieltä perusrahoituksestakin myöskin leikataan kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa me olemme juuri näitä perusrahoituksen leikkauksia halunneet kompensoida ja ja emme olisi leikanneet aivan tällaisia summia mitä mitä hallitus nyt sitten sitten leikkaa vaikka ymmärrämme että ajat ovat kovat ja säästöjä pitää hakea mutta nimenomaan

ne ovat niitä aloja joista meidän kaikkein viimeiseksi pitäisi leikata jos ajatellaan vaikkapa yhdeksänkymmentä luvun lamaa miten suomi sieltä sitten toipui ja talous lähti nousuun niin niin varmasti yksi niistä seikoista oli se että silloinkin kovina aikoina pyrittiin kuitenkin sen tutkimuksen ja tuotekehityksen koulutuksen innovoinnin rahasummat pitämään ja säilyttämään mahdollisimman hyvin on hyvä että sivistysvaliokunta toteaa ihan vakavin sanakääntein sen että nämä budjettileikkaukset ovat merkittäviä ja esittää sen toiveen että ehkä sitten vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jos jos ovat ajat paremmat voidaan näihin palata mutta edustaja guzenina kyllä hyvin muistutti siitä että nämä yt neuvottelut ja irtisanomiset kerkiävät tapahtua ennen sitä

että edellytetään jotain jolloin se tavalla johtaa tietenkään me emme voi luvata sitä tässä edustajina että jotain tapahtuu koska se päätös menee valtioneuvostoon mutta se on erittäin vahva viesti valtioneuvostolle harkittavaksi se miksi valiokunta teki vahvan lausuman johtuu siitä että esimerkiksi helsingin yliopiston perusrahoitus on ollut vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien laskeva suhteessa muihin yliopistoihin yliopiston osuus vuonna kaksituhattakaksitoista perusrahoituksesta on on ollut kaksikymmentäkuusi pilkku viisikymmentäyhdeksän prosenttia kun sitten vuonna kaksituhattaviisitoista osuus on kaksikymmentäviisi pilkku mikäli tämä apteekkikompensaatio poistetaan eikä tule vastaavia lisärahoja muualta niin silloin valtion rahoitusosuus suhteessa muihin yliopistoihin putoaa entisestään noin kahteenkymmeneenneljään prosenttiin lisäksi helsingin yliopistolla on myöskin valtakunnallisia tehtäviä eli perusrahoituksesta kaksitoista prosenttia kohdistuu valtakunnallisten tehtävien rahoittamiseen jolloin perusrahoituksesta jää vain kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia käytettäväksi muuhun kuin

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua siitä että tiedetään että tämä on myös vakava säästöesitys ja säästölaki ja johtuu nimenomaan tästä suomen vakavasta taloustilanteesta että tietysti tämmöinen tietynlainen kompensaatio on ollut kahdelle yliopistolle niin tässähän tullaan nyt siihen järjestelmään että yliopistoille tulee yhtenäinen perusrahoitusmalli että sen kompensaation pitää nimenomaan sinne perusrahoituksen puolelle löytyä jatkossa ja sitten kun tätä kompensaatiota etsitään perusrahoituksen puolelle toivottavasti se löytyy niin on nimenomaan tärkeää että sitä vahinkoa ei siinä yhteydessä sitten tehdä muille yliopistoille joilta myös joudutaan leikkaamaan näitä samoja korvauskohteitahan on on jouduttu etsimään jo esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruuttamisen yhteydessä ne hallitus on etsinyt ja riipinyt ja raapinut niitä säästöjä muualta että se pystyttiin peruuttamaan tästä tulee myös vaikea tapaus mutta toivottavasti tässä

arvoisa puhemies edustaja lauslahdelle se on ymmärretty että siellä valiokunta on tehnyt tämän oman huomautuksensa ja toteaa että hallitus ja opetusministeriö harkitsisivat yliopistojen tulonmenetysten korvaamista sitten kaksituhattaseitsemäntoista budjettivalmistelussa mutta kun

tulevat joka tapauksessa toteutumaan toivottavasti ymmärsitte tämän että tämä valiokunnan hyväntahdon ilmaisu ei poista kuitenkaan sitä erittäin hankalaa tilannetta jossa yliopistot joutuvat olemaan nyt tästä eteenpäin löysässä hirressä ja osaltaan sitten aika moni siellä joutuu tulemaan irtisanotuksi mikä vaikuttaa ihan varmasti opetuksen laatuun ainakin asiantuntijoiden mielestä en tiedä

arvoisa puhemies johtuen siitä että kyseenomainen hallituksen esitys ei ole budjettilaki tämän vuoksi on tilanne jossa valiokunta antaa eräällä tavalla lausuman muodossa valmisteluun kehotuksen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin ja siltä osin pyrkii käyttämään sitä omaa vaikutusvaltaansa näen että tämä oli tässä perusteltu selvää on että tämä tilanne ei kovin helppo ole eikä edes tiedetä mitä tuleman pitää että tältä osin voin olla edustaja guzeninan kanssa ihan samaa mieltä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen siis sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä laeiksi rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja pahoittelen jo tässä vaiheessa että puheenvuoroni tulee olemaan pitkä haluan tällä esittelypuheenvuorolla hälventää niitä huolia ja ehkä tahallisiakin väärinkäsityksiä joita näkyi tänään jo olevan esimerkiksi täällä täysistunnon aikana opposition joissakin puheenvuoroissa tässä hallituksen esityksessä siis ehdotetaan työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuudesta säädettäväksi tapaturmavakuutuslain sijaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa valiokunta pitää uudistusta lainsäädäntöä selkeyttävänä työttömyysvakuutusmaksujen perintä on siirtynyt tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle jo vuoden kaksituhattakolmetoista alusta lukien tapaturmavakuutuslainsäädännön uudistuessa ensi vuoden alusta maksuista ole tarkoituksenmukaista enää säätää tapaturma ja ammattitautilaissa esityksellä ei ole vaikutusta kansalaisten etuuksiin tai heidän maksamiinsa maksuihin uudesta sääntelystä johtuen työttömyysturvalakiin esitetään vähäisiä muutoksia joista merkittävin on yrittäjämääritelmän muuttaminen yrittäjänä tehdystä työstä ei makseta työttömyysvakuutusmaksuja uusi sääntelytapa edellyttää tarkempaa määrittelyä siitä keitä pidetään yrittäjinä yrittäjämääritelmä muuttuu niin että kaikkia niitä joita pidetään yrittäjien eläkelaissa tai maatalousyrittäjien eläkelaissa yrittäjinä pidetään myös työttömyysturvassa yrittäjinä aiemmin yrittäjinä on pidetty niitä yksityisiä elinkeinonharjoittajia jotka ovat velvolliset ottamaan yrittäjäin tai maatalousyrittäjäin eläkevakuutuksen eläkevakuutus on pakollinen kun omasta työstä työstä saadut tulot ylittävät euroa vuodessa nyt myös vakuutusvelvollisuutta koskevaa ansiorajaa ansiorajaa vähemmän ansaitsevat omaa työtä tekevät määritellään yrittäjiksi samalla lainsäädäntö selkeytyy koska työlainsäädännön ja muun sosiaalivakuutuslainsäädännön mukaan työ tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä vain työttömyysturvalaissa on käytetty käsitettä omassa työssä työllistyvä ehdotettu muutos on lähtökohtaisesti pitkälti lainsäädäntötekninen muuta työttömyysturvan saamisedellytyksiä tiukemmiksi ehdotus ei muuta työttömyysturvan saamisedellytyksiä tiukemmiksi valiokunnan saamissa lukuisissa lausunnoissa ja valiokuntakäsittelyn aikana laajasti julkisuudessa on paitsi vastustettu yrittäjämääritelmän muutosta myös nostettu esiin muita erityisesti omassa työssään työllistyvien työttömyysturvaan liittyviä epäkohtia

työttömyysturvaan heikentävästi käsitys siitä että henkilön oman työn kutsuminen yrittäjätoiminnaksi johtaisi työttömyysturvan epäämiseen on virheellinen valiokunnan saamista lausunnoista kävi ilmi että yrittäjämääritelmän muuttamista ei sinänsä pidetä isona ongelmana vaan ongelmallista on pää ja sivutoimisen yritystoiminnan rajanvedon epäselvyys ja ankara tulkintakäytäntö

ettei yrittäjämääritelmän muutoksella muuteta lainkaan sen arviointia milloin oman työn tai yritystoiminnan katsotaan olevan sivutoimista tai päätoimista sama säännös jota sovelletaan nykyisin sekä omaa työtä tekeviin että yrittäjiin pysyy voimassa myös nyt hyväksyttävän lakiehdotuksen voimaantulon jälkeen yrittäjällä ja omassa työssään työllistyvällä on yhtäläinen oikeus päivärahaan jos työ tai yritystoiminta ei ole päätoimista jos oma työ on niin vähäistä että sitä pidetään sivutoimisena on sama työ myös yrittäjänä sivutoimista jos työnhakijalla on tuloja omasta työstä tai yritystoiminnasta hänelle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa yrittäjiä koskevien säännösten soveltaminen tarkoittaa omassa työssä työllistyvien osalta sitä että heihin ryhdytään soveltamaan niin sanottua palkansaajaan rinnastettavaa yrittäjää koskevaa poikkeusta säännöksen mukaan yksinyrittäjä joka itse osallistuu työsuoritukseen työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä määräämällä tavalla ollen toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja ilman kiinteää toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten pääsee työttömyysetuudelle toimeksiantosuhteiden välillä ilman erillisiä toiminnanlopetustoimia

palkansaajatyöhön rinnastettavaksi omaa työtä tekevillä yleinen tilanne on että ammattiasema vaihtelee ja työ tehdään pätkittäin välillä yrittäjänä välillä palkansaajana lakimuutos helpottaa tällä tavoin työskentelevien osalta työttömyysturvan piiriin pääsemistä arvoisa herra puhemies myös toiminimiyrittäjän asema paranee tätä myötä käytännössä päätoimisesti omassa työssään työllistyvien henkilöiden osalta ei tältä osin muutu mikään sen sijaan kymmenientuhansien yksityisten elinkeinonharjoittajien eli niin sanottujen toiminimiyrittäjien osalta tämä lainmuutos tarkoittaa sitä että he pääsisivät toiminnan lopetettuaan jatkossa pienemmällä byrokratialla työttömyysetuudelle valiokunta on myös tietoinen siitä että te toimistojen soveltamiskäytännössä on esiintynyt paljon rajanveto ongelmia ja niiden tulkinnat yrittäjyyden pää ja sivutoimisuudesta eivät ole aina olleet yhdenmukaisia ratkaisut on koettu monissa tapauksissa epäoikeudenmukaisiksi ja kohtuuttomiksi näin on tapahtunut erityisesti silloin kun hyvin vähäistäkin toimintaa on pidetty päätoimisena samoin ongelmia on koettu olevan ratkaisuissa jotka koskevat sen arviointia onko harjoitettu toiminta päättynyt valiokunta pitää työttömyysturvaa hakevien oikeusturvan kannalta tärkeänä että ratkaisutoiminnan ennustettavuutta voidaan parantaa nyt hyväksyttävien muutosten johdosta työ ja elinkeinoministeriön on uudistettava ohjeistustaan yrittäjien työttömyysturvan osalta valiokunta korostaa että ohjeiden selkeyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota jotta niiden soveltaminen eri puolilla maata olisi nykyistä yhdenmukaisempaa tästä valiokunta esittää lausumaa arvoisa puhemies valiokunta toteaa työelämän muuttuvan enenevästi siihen suuntaan että työ ja toimeksiantosuhteet pätkittyvät ja erilaisella ammattistatuksella vuorottelu työelämässä lisääntyy työllisyysasteen nostamiseksi pätkittäisenkin yrittäjämäisen työn tekemiseen on syytä kannustaa sen lisäksi että pätkittäin tehty keikkatyö parantaa henkilön taloudellista asemaa se auttaa osaamisen ylläpidossa ja vahvistaa työllistymismahdollisuuksia jatkossa omassa työssä työllistyvien määrän kasvun taustalla on tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan muun muassa toimeksiantajien pyrkimys välttää eläkevakuutus ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamista sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi että uudenlaisten työskentelymuotojen yleistyessä kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla niiden vakuuttamiseen liittyvät puutteet tulee pyrkiä ratkomaan niin että ansiotarkoituksessa tehty työ mahdollisimman kattavasti luo sosiaaliturvaa myös tästä valiokunta ehdottaa lausumaa tähän mietintöön sisältyy vastalause on hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia ne tullaan varmastikin esittelemään myöhemmin

arvoisa puhemies

täsmentää pää ja sivutoimisuuden tulkintakäytännöt ovat jo nyt sattumanvaraisia ja vaihtelevat te toimistoissa ja kaupungista toiseen jos eduskunta hyväksyy tämän lakiesityksen on ehdottoman tärkeää että te toimistojen ohjeistus saadaan tasolle jolla kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti työttömän kannalta on ongelmallista jos lyhyiden toimeksiantojen vastaanottaminen voi johtaa työttömyysetuuksien menettämiseen tai sen vaaraan tämä ei kannusta työnhakijaa työllistymään vaan välttämään

työtä työn välttäminen taas lisää työttömyyttä jota meillä on suomessa liikaa arvoisa puhemies tähän lakiesitykseen sisältyy myös toinen tärkeä asia joka saattaa muodostua ongelmaksi erityisesti taiteilijoille esityksen perusteluissa todetaan että yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta edellytettäisiin työttömyysetuuden saamiseksi taloudellisten ja tuotannollisten kokonaan päättymistä kun yritystoiminta loppuu tähän voi käytännössä kuulua myös työvälineistä ja toimitiloista luopuminen jos muuta näyttöä yrityksen lopettamisesta ei ole jos tulkitaan että taiteilijan tulisi vastedes myydä työvälineensä tai luopua työhuoneestaan todistaakseen työnsä päättymisen tämä vaikeuttaa kohtuuttomasti taiteilijana toimimista arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi mietinnössään että uudenlaisten työskentelymuotojen yleistyessä kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla niiden vakuuttamiseen liittyvät puutteet tulee pyrkiä ratkomaan niin että ansiotarkoituksessa tehty työ mahdollisimman kattavasti luo sosiaaliturvaa tähän on erittäin helppo yhtyä lyhyidenkin toimeksiantojen vastaanottamista tulee helpottaa tämä ei kuitenkaan riitä jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen jatkossa on huolehdittava ettei itsensä työllistäjien asema entisestään vaikeudu te toimistojen henkilökuntaa on ohjeistettava työttömyysturvan osalta työttömyysturvalakia on täsmennettävä pää ja sivutoimisuuden rajanvedon suhteen arvoisa puhemies ihan loppuun työelämä muuttuu nopeassa tahdissa samoin työtehtävät ja ammattirakenteet muuttuvat pätkätöitä tekeviä ja itsensä työllistäjiä on kasvava määrä työttömäksi voi joutua kuka tahansa koska tahansa on ehdottoman tärkeää että koko sosiaaliturvajärjestelmäämme kehitetään suuntaan joka kannustaa ottamaan työtä vastaan mutta tarjoaa myös turvaa työelämän katkoksiin ehkä jo tuossa kyselytunnilla kävi selväksi että asia on äärimmäisen vaikea ja monimutkainen ja sitä on syytä pohtia huolella

arvoisa rouva puhemies itsensä työllistävien määrä on ollut kasvussa jo hyvän aikaa moni työllistää itsensä omasta tahdostaan mutta arviolta viidennes heistä päätyy työllistämään itsensä pakon edessä on tiedossa että monessa tapauksessa työnantajilla on kannustin teettää työtä toimeksiantoperusteisesti koska siten he välttyvät maksamasta palkan sivukuluja ja järjestämästä esimerkiksi työterveydenhuoltoa tämä on ongelma joka vaatii todellista pohdintaa ja selvittämistä käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei tuo tähän tilanteeseen parannusta mutta se ei sitä kyllä huononnakaan julkisuudessa on paljon väitteitä joiden mukaan jatkossa jokainen itsensä työllistäjä saa päätoimisen yrittäjän leiman ja jää siten työttömyysturvan ulkopuolelle näin ei kuitenkaan tapahdu omaa työtä tekevään ja yrittäjään on yrittäjään on sovellettu samoja työttömyysturvalain säännöksiä jo tähänkin asti myös lakimuutoksen jälkeen työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa kunhan yritystoiminta on sivutoimista sivutoiminen oma työ ei siis muutu tämän esityksen myötä päätoimiseksi yritystoiminnaksi sen sijaan esitys tuo pienen parannuksen työttömyysturvan piiriin pääsemiseen sillä jatkossa y tunnuksesta luopuminen ei enää olisi edellytyksenä työttömyysturvan saamiselle tämä helpottaa toiminnan uudelleenkäynnistämistä jos työtilaisuuksia tulee tarjolle se on herättänyt huolta millä tavoin yrittäjyyden sivutoimisuus osoitetaan on hyvin tärkeää että itsensä sivutoimisesti työllistävillä säilyy myös käytännössä oikeus työttömyysturvaan sosialidemokraateille olikin tärkeää saada valiokunnan mietintöön lausuma jonka mukaan te toimistojen osaamista ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta

työttömyysturvassa tai muussa sosiaaliturvassa olevia ongelmia siksi on tärkeää että saimme valiokunnan mietintöön lausuman jonka mukaan epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset tätä kautta voimme puuttua siihen ongelmaan että ihmisiä joutuu vastentahtoisesti toimeksiantosuhteiseen työhön vaikka sama työ olisi tehtävissä normaalina palkkatyönä nyt on myös odottaa hallituksen tarttuvan toimeen arvoisa rouva puhemies hallitusta on syksyn aikana aiheellisesti kritisoitu siitä että se on valmistellut lakiesityksensä puutteellisesti ja asianomaisia tahoja kuulematta tämäkään esitys ei ole poikkeus ja esimerkiksi monelle taiteilijajärjestölle esitys tulikin täytenä yllätyksenä kenties epäselvyydet lakimuutoksen vaikutuksista olisivat olleet vähäisemmät mikäli asianosaisia olisi kuultu jo valmisteluvaiheessa toivon että hallitus ottaisi tästä asiasta opikseen

edustaja kiljusella oli erinomainen puheenvuoro mutta yhteen kohtaan tarttuisin edustaja kiljunen totesi että hallitus ei ole tehnyt mitään mutta kyllä hallitus on tehnyt itse asiassa jotain siitä on todisteitakin täällä eduskunnassa hallituksen esitys kuusikymmentäneljä joka liittyy siihen ongelmatiikkaan jossa te toimistoissa eri puolilla maata tulkitaan eri tavoin työttömyysturvaa hakevien yrittäjien tilannetta tässä hallituksen esityksessä on ehdotus että työttömyysturvalain toimeenpano ja ohjaus valvonta keskitettäisiin hallinnollisesti uudenmaan ely keskukseen näin pystyttäisiin turvaamaan työttömyysturvaa hakevien yhdenvertainen kohtelu siltä osin voin sanoa että yhden askeleen hyvään suuntaan erittäin hyvään suuntaan hallitus on jo ottanut tämän hallituksen esityksen

puhemies en ehkä toista kertaa siteeraa kansan uutisia mutta tässä nyt siteeraan kansan uutisia haluan haluan sanoa sen että me kuulimme nyt luovaa alaa vähän jätti vähemmälle kun tätä lakiesitystä teki mutta me kuulimme myöskin journalistiliiton lakimiestä joka sanoi kun näki tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön että tämän lain kanssa voidaan elää koska tämä lakiesitys itsessään ei heikennä eikä heikennä eikä parannakaan luovan työn henkilöiden oikeutta työttömyysturvaan koska se ei tässä muutu he totesivat että olennaista on nyt se kun tämä olemassa oleva tilanne jo on että te keskukset tulkitsevat hyvin eri tavalla ja todella tiukkaan että toivoa luovat nämä meidän lausumamme ja he todella toivovat että ministeri nyt huolehtisi siitä että te toimistot saavat nämä ohjeet ja ja tulkitsevat sitten oikeudenmukaisesti eli tämä on tämä kokonaisuus ja ja tässä kun edustaja pekonen käytti puheenvuoron tuntuu ihan että ette olleet lukeneet tätä mietintöä ihan loppuun asti kun teitte vastalauseen

tämä tulkinta onkin nimenomaan se suurin ja ongelmallisin kohta tässä lainsäädännössä ja ja todellakin siihen valiokunta kiinnitti huomiota ja ja mietinnössä siihen siihen myös myös puututtiin mutta ehkä on myös hyvä huomata että tämä nykyisin omassa työssä työllistyviä taiteilijoita ja ja tieteentekijöitä koskeva erillinen soveltamisohje ei ole enää voimassa tämän nyt esitetyn lakimuutoksen jälkeen se on myös aiheuttanut paljon huolta että nyt

arvoisa puhemies jokainen ymmärtää että nykytilanne on ongelmallinen kun meillä voi olla työntekijä voi olla itsensä työllistäjä tai voi olla yrittäjä ja nämä tulkinnat ja rajat näiden välillä ilman muuta kaikille vaikeasti ymmärrettäviä mutta mitä tulee sitten tämän lain säätämiseen tänään kyselytunnilla käytiin kohtuullisen omituinen keskustelu siitä että tämä olisi vihreän kansanedustajan blogin vika että tästä on erimielisyyksiä näinhän ei tokikaan ole vaan kun lukee näitä lausuntoja jotka ovat kirjoittaneet journalistiliitto näyttelijäliitto taidemaalariliitto suomen taiteilijaseura

täytyy kyllä se todeta että ei oppositio ainakaan ole halunnut selventää tätä kuviota mitenkään

niitä ihmisryhmiä kohtaan joita tämä lakiesitys koskettaa haluan vielä kerran sanoa että tällä esityksellä ei puututa sivu tai päätoimisuuden määrittelyyn se ei siis muutu nykyisestä jos omassa työssä työllistyminen on sivutoimista sitä se on myös yrittäjänä se on sitten toinen asia olisiko sivu tai päätoimisuuden määrittelyä koskevassa pykälässä muuttamistarvetta tässä esityksessä ei ole kuitenkaan siitä kyse tässä on kyse vain maksuvelvollisuuden määrittelystä

arvoisa rouva puhemies salissa on tänään käytetty useita varsin värikkäitäkin puheenvuoroja tähän aihepiiriin liittyen ja itseni vuosikausia niin freelancerina kuin

elättäneenä en voi kuin ihmetellä sitä valtavaa väärän ja virheellisen informaation määrää joka tämän aihepiirin ympärillä liikkuu ja jota tahallaan jaetaan edustaja heikkisen esittelypuheenvuoro oli erittäin selkeä ja samoin on valiokunnan kattava mietintö mietintö kannattaa tarkkaan lukea mikäli kokee että asiassa on epäselvyyksiä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin minun on vaikea ymmärtää mitä edustaja lauslahti sanoi että minä olisin sanonut ettei hallitus ole tämän asian osalta tehnyt mitään enhän minä näin todennut tosiasia on on se että me olimme kaikki yhtä mieltä siitä että ohjeistus te toimistoissa on ollut puutteellista ja se on ollut myös erilaista minkä takia on hyvä että nyt tämä keskitetään yhteen te toimistoon ja sitä kautta tämä selkeytyminen tulee ja se on juuri näin kuin on

asia on se että kyllähän tämän prosessin ympärillä myös oli ihan selkeä voisiko sanoa ongelma se että tässä ei kuultu kaikkia asiantuntijoita eikä esimerkiksi kaikkia järjestöjä mikä olisi mahdollistanut sen että

joka nyt kentällä on me olisimme välttyneet koska kyllähän tämä prosessina meillä valiokunnassakin oli hyvin hämmentävä niin hallituspuolueille kuin meille oppositiolle ja piti tehdä todella paljon töitä sen eteen että ymmärsi mitä tämä lainsäädäntö tarkoittaa

arvoisa puhemies todellakin tärkeää nyt tämä asia selkiää olen erittäin pahoillani niitten varmaan satojentuhansien ihmisten puolesta jotka todellakin ovat huolissaan tästä tilanteesta ja oli hyvä kuulla tänään kun ministeri lindström totesi että hän nämä ohjeet tekee ja ja uskon että tästä päästään eteenpäin mutta hyvä on todeta se niin kuin täällä kunnioitettu valiokuntamme varapuheenjohtaja totesi että mikä tässä laissa muuttuu ja mikä sitten ei tämä lakiesitys ei ole se esitys jolla ratkotaan taiteilijoiden työttömyysturvassa ilmenneitä ongelmia joiden olemassaoloa ei ei voi todellakaan kiistää mutta me halusimme myöskin ehkä poikkeuksellisesti lähteä ratkomaan näitä koska olimme niistä niin huolissamme siksi teimme myöskin

arvoisa rouva puhemies juuri siitä on kyse että kohderyhmänä olevia liittoja järjestöjä ja taiteilijoita ei ole kuultu riittävästi ja se on aiheuttanut aivan valtavan epätietoisuuden joka puolella te sanotte että tämä ei huononna jos ei parannakaan hyvä vakuutusoikeus on kuitenkin katsonut että freelancejournalistin kolmen tunnin työ kuukaudessa täyttää päätoimisen yrittäjyyden kriteerin vaikka henkilöllä ei ollut yritystä eikä yritystuloja raskauttavaa oli vain että hän pyrki työllistymään aktiivisesti

sosiaali ja terveysvaliokunta teki erittäin kattavan selvityksen tästä hallituksen esityksestä ja siellä on lukuisia lausuntoja luettelen muutamia suomen muusikkojen liitto suomen näyttelijäliitto suomen elokuva ja mediatyöntekijät myöskin suomen yrittäjänaiset ja sitten meillä oli kuulemisissa mukana myöskin eri eri näkökulmia ja eri tahoja siltä osin voi sanoa että valiokuntahan teki tässä juuri sitä työtä mitä piti ja me moneen kertaan pohdimme myös sitä olemmeko ymmärtäneet oikein ja voi sanoa että nyt meillä on tehtynä aivan loistava mietintö joka avaa tätä problematiikkaa palaan vielä tähän edustaja sarkomaan nostamaan lausumaan lausumaan kaksi jossa edellytetään että epätyypillisessä työsuhteessa ja toimeksiantosuhteessa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään tällä on myöskin vahvat viestit valiokunnasta eteenpäin valmistelulle

edustaja lauslahti jo kävi läpi tämän kattavan listan siitä keitä me olemme tätä mietintöä tehdessä kuulleet joko suullisesti tai kirjallisesti mutta tuo lista on vielä pitempi muutama sana tästä keikkatyöntekijän asemasta keikkatyötä tekevän asema paranee tämän lain myötä kun omassa työssä työllistyvään voidaan alkaa soveltaa niin sanottua palkansaajaan rinnastuvan yrittäjän työttömyysturvasäännöstä kun heitä jatkossa pidetään yrittäjinä palkansaajaan rinnastuvana yrittäjänä on helpompi toimeksiantojen välillä saada työttömyysturvaa kuin omassa työssä työllistyvänä

puhemies todellakin tässähän meidän olemassa oleva lainsäädäntömme on sellainen että on henkilö sitten omassa työssä työllistyvä tai yrittäjä jos jos hän osapäiväisesti tekee tuota työtä esimerkiksi mitä tässä vihreiden edustaja nosti esille tekee pienen pienen pätkän työtä vaikka hän tekisi sen yrittäjänä niin hän on oikeutettu soviteltuun

kaikkemme arvoisa
rouva puhemies on todella harmillista että että kansalaisille on värittynyt tästä virheellistä tietoa ja ja väitän että yhtenä syynä tässä ei ole ollut se että me valiokunnassa olemme kuulleet hyvin

meidän valiokuntaprosessiakin sen takia tässä oikeastaan siihen lainvalmisteluprosessiin osoitan kritiikin en meidän valiokuntatyöhömme se oli se oli erittäin ansiokasta haluan tässä yhteydessä vielä todeta sen että nyt tämä käsittelyssä oleva laki liittyy työttömyysturvan maksuperusteiden selkeyttämiseen elikkä tämä on hyvin pitkälle myös tekninen tällä lailla ei todellakaan puututa osa aikaisuuteen ei kokoaikaisuuteen ei freelancertyön ongelmiin eikä niihin sisältöihin

paremman mietinnön kuin meiltä olisi

nimenomaan lain valmistelussa kuuleminen on ollut puutteellista ja siihen minun mielestäni hallituksen on syytä kiinnittää huomiota kun lainsäädäntöä muutetaan ja kehitetään on ihan totta mitä edustaja sarkomaa sanoi että tämä varmasti tulee helpottamaan työskentelyä kun tämä ohjeistus on keskitetty yhteen ely keskukseen keskukseen jolloinka toivottavasti se tulkinta on yhdenvertaista ja ja ne päätökset ovat oikeudenmukaisia mutta antaa kiitosta meidän valiokunnalle siitä että me myös kuulimme sen huolen mikä kentältä tuli ja jatkoimme kuulemista ja kuulimme asiantuntijoita laajalti haluan myös antaa tässä kiitosta ministeri mäntylälle joka täällä myös kyselytunnilla päivällä kiinnitti tähän asiaan huomiota nosti näitä epäkohtia esiin mielestäni vaikutti aidosti siltä että että hän haluaa olla kehittämässä asiaa parempaan suuntaan tulevaisuudessa

puhemies uskon että meillä sekä oppositiossa että hallituksessa on yhteinen tahto madaltaa yrittäjyyden ja työnteon raja aitoja nykyinen sirpaleinen työelämä tarkoittaa sitä että moni tekee samaan aikaan töitä työntekijänä yrittäjänä opiskelee ja hoitaa läheisiään on koko maan etu että nämä raja aidat ovat mahdollisimman matalia ja ihminen myös hankkeiden päättyessä on oikeutettu sosiaaliturvaan

käsiteltäväksi en ollut pyyntöni kanssa yksin muun muassa kokoomusedustajia oli mukana tekemässä tätä samaa pyyntöä mutta siinä ei onnistuttu onnistuttu vielä siitä että asiat jatkossa käsitellään uudenmaan elyssä hyvä niin että käytäntö selkeytyy mutta toivoisin että näitä asioita alettaisiin käsitellä välillä jossakin muussakin elyssä kuin uudellamaalla

on varmasti niin että tämä jo olemassa oleva tilanne ja tulkinnat noissa te keskuksissa ovat todellakin hajanaisia ja ja sekavia sitten toisaalta myöskään tämän lainsäädäntöprosessin tiedottaminen ei mennyt kaikilta osiltaan aivan putkeen ja sen takia tämä huoli on herännyt tuolla kentällä me olemme saaneet paljon yhteydenottoja ja ihan sellaisia yhteydenottoja joissa on kysytty että pitääkö minun nyt lopettaa toiminimiyrittäminen jottei käy sillä tavalla että menetän mahdollisuuteni

ja ei olekaan ollut mahdollisuutta mahdollisuutta tähän soviteltuun päivärahaan joten kyllä tässä varmasti vielä sitä korjattavaa tiedottamisen osalta
arvoisa rouva puhemies täällä on nyt käyty keskustelua siitä edustaja järvinen on tuonut esille sen että tämän lain olisi pitänyt tulla myös työelämä ja tasa arvovaliokuntaan itse satun olemaan molemmissa valiokunnissa sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja molempien valiokuntaneuvosten kanssa tästä asiasta keskustellen asia oli aika yksinkertainen kyse on työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta tämä asia ei kuulu työelämä ja tasa arvovaliokuntaan vaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja sen takia sosiaali ja terveysvaliokunta on tämän asian käsitellyt tämä on näin yksinkertainen tämä juttu

tämä hallituksen esitys on kauan odotettu ja toivottu yrittäjät tulevat vihdoinkin samalle viivalle palkansaajien kanssa työttömyysturvan osalta samalla kynnys yritystoiminnan aloittamiseen alenee suomessa merkittävästi yritystoimintaa ei tarvitse enää myöskään lopettaa kokonaan kun työt ovat vähissä ja on tarvetta työttömyysturvan käyttöön kun jälleen näköpiirissä on samalla y tunnuksella ja tai samoilla työvälineillä mahdollista aloittaa työt heti uudelleen yrityksen pakkolopettaminen työttömyysturvan saamiseksi on ollut turhaa byrokratiaa ja resurssien haaskausta yrityksen mahdollisuus niin sanottuun pöytälaatikointiin on yksi tärkeistä hallituksen nyt tekemistä normien purkuesityksistä joilla helpotetaan yritystoimintaa ja työntekoa

tässä ei siis kukaan menetä mitään vaan nimenomaan laajennetaan työttömyysturvaa yrittäjille niistä peloista ja huolista joita näistä kärjistämisistä ja keskusteluista erityisesti tuolla somessa on tullut todella paljon on tullut yhteydenottoja myös meille hallituksen edustajille on paljon mennyt aikaa näitten väärien tietojen oikomiseen olennaista tässä ovat nimenomaan te toimistojen monet ongelmat myös työttömyysturvan saantiehtojen tulkitsemisessa ja se on asia tässä samassa yhteydessä hallitus nyt puuttuu olennaisesti ja annetaan selkeät kriteerit sivu ja päätoimisen yrittäjyyden määrittelemiseen jatkossa ja tulee selkeät kriteerit tasavertaiseen kohteluun koko suomessa on hyvä että määritelmä palkansaajista ja yrittäjistä selkeytyy nyt ja erilaiset elämäntilanteet voidaan paremmin yhdistää
arvoisa rouva puhemies pidän tätä esitystä ehdottomasti oikean suuntaisena itsekin hyvin pitkän yrittäjäuran tehneenä ja ne kaikki ongelmat siinä nähneenä niin silloin kun oli suurempi yritys kuin silloin kun oli pienempi yritys ehdottomasti oikean suuntaisena olen kyllä sitä mieltä että valiokunnan mietintö on aivan erinomainen ja siinä on hyvin laajasti pohdittu asiaa on kyllä totta myös sekin että jos tämä olisi ollut yksinkertainen asia ja jos esitys olisi ollut selkeämpi niin ei tässä mietinnössä olisi näitä lausumia jotka siihen nyt ovat tulleet niin että tässä olisi ollut kyllä vielä parantamisen varaa avainasiaksi nouseekin nyt tässä se te toimistojen rooli että todellakin selkeytetään heidän toimintaansa ja ohjeistusta heille lähetetään ja on erittäin hyvä että valiokunta on selkeästi näissä kahdessa lausumassaan huomioinut tämän asian että se on se on kiistatonta että tämä menee eteenpäin ei olisi ollut ollenkaan haittaa siitä että tämä olisi lähetetty työ ja tasa arvovaliokuntaan lausunnolle minusta se olisi tuonut lisäarvoa tälle ja tehnyt tästä vielä vahvemman viestin mutta ehdottomasti tämä on hyvän suuntainen ja ja kiitos siitä

arvoisa puhemies varmasti väärinymmärrystä on herättänyt myöskin se että eräs laskutusosuuskunnan omistaja on blogissaan hyvin vahvasti kirjoittanut että tämä laki poistaisi palveluita käyttäviltä oikeuden työttömyysturvaan ja tämä myöskin sosiaalisessa mediassa levisi mutta sosiaalinen media on hyvät ja huonot puolensa ja tietenkin meidän tehtävämme eduskunnassa on nyt kertoa mikä tämä laki on ja mitkä sen vaikutukset ovat haluan sanoa sen että toiminimiyrittäjän asema selkeästi paranee muutoksen jälkeen yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse enää poistaa poistaa verohallinnon rekistereistä y tunnusta osoittaakseen yritystoiminnan päättyneen mikä helpottaa toiminnan uudelleenkäynnistämistä jos työtilaisuuksia tulee tarjolle tämä on aivan erinomaista yrittäjät tästä varmasti kiittävät ja todellakin täällä on kysytty pitääkö taiteilijan myydä pelit ja pensselit osoittaakseen ettei toiminta jatku ei tarvitse todellakaan omassa työssä työllistyvän on jatkossa helpompi näyttää toiminnan päättyneen kuten edellä

totean vielä että kyselytunnilla mekin hallituspuolueen edustajat totesimme hallitukselle että kun tätä lainsäädäntöä valmisteltiin olisi ollut syytä kuulla laajemmin kenttää ja myöskin ehkä opetus ja kulttuuriministeriötä koska opetus ja kulttuuriministeriökin lausunnossaan antoi ymmärtää että näitä ongelmia tässä lakiesityksessä on eli siinä mielessä en yhtään ihmettele tätä väärinymmärrystä mutta nyt meillä on mahdollisuus tämä korjata ja meidän on tärkeää hälventää kansalaisten huolta toivon että näin yhdessä myöskin opposition kanssa voimme toimia

rouva puhemies juuri johtuen näistä epäselvyyksistä ja väärinymmärryksistä ja useista hyvin ristiriitaisista lausunnoista olisi ollut mielestäni myös työelämävaliokunnan paikka käsitellä tämä laki jotta olisimme päässeet ehkä vähän vähemmillä sotkuilla jäljelle tästä jää joka tapauksessa se että nyt tarvitaan selkeät kriteerit selkeät ohjeistukset siihen miten sivu ja päätoimisen yrittäjyyden rajat vedetään koska sitten kun joutuu määritellyksi joko työntekijäksi tai yrittäjäksi ongelmana on myös muutoksenhaku joka on hyvin pitkällistä työtön työnhakija voi saada kelan tai työttömyyskassan päätöksen jälkikäteen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi mutta käsittelyaika saattaa olla monia kuukausia vakuutusoikeuden jopa yli vuoden tämä tarkoittaa sitä että yrittäjäksi tulkittu joutuisi odottamaan ratkaisua noin kaksi vuotta ilman työttömyysetuuksia jos hän olisikin työntekijä tämän riskin välttämiseksi työtön joutuu miettimään sitä ottaako vastaan toimeksiantoperusteisia töitä jos nämä rajat eivät ole selkeitä sen takia vielä kerran painokkaasti sanon että temin on uusittava ohjeistus työttömyysturvasta niin työntekijöiden kuin yrittäjänkin osalta ja hyvin selkeästi tämä työ pitää tehdä nopeasti aikaa ohjeille on reilut kaksi viikkoa jos laki tulee voimaan ensi vuoden alusta

pyysin vielä toisenkin puheenvuoron sen takia että nimenomaan tämä sovitellun päivärahan ongelma joka on siis tällä hetkellä jo olemassa liittyy pitkälti tähän mikä vastalauseessa minun mielestäni ihan hyvin on nostettu esille että tänäkään päivänä ei pystytä selkeästi näkemään sitä milloin se toiminta on sivutoimista ja milloinka se on päätoimista eli täällä hyvin sanotaan että itsensä työllistäjistä työskentelevät monet yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman että kumpaakaan voidaan selvästi pitää henkilön päätyönä siis tämäntyyppisiä ihmisiä on todella paljon esimerkiksi monet kansalaisopistojen vaikkapa taidepuolen opettajat silloin kun he ovat siellä kansalaisopistossa opettamassa he ovat palkkasuhteessa työsuhteessa mutta sitten nämä samat ihmiset tekevät omaa taidetta ja myyvät sitä toiminimiyrittäjänä ja sitten kun on niitä kausia että ei ole kumpaakaan niin he jos oikein hyvin kaikki onnistuu saattavat päästä sille sovitellulle päivärahalle tämä on tänä päivänä jo semmoinen triangeli jossa on todella erilaisia tulkintoja toinen sellainen seikka minkä haluaisin nostaa esille erään maahanmuuttajanaisen kohdalla oli tilanne se että hän oli johonkin tämmöiseen meikkejä kotikutsuilla myyvään myyvään ketjuun mennyt mukaan ja rupesi pohtimaan että eihän se nyt ole oikein että hän nämä rahat pistää tästä suoraan taskuun että varmaan tästä pitää suomen valtiolle joitakin verojakin ruveta jossakin vaiheessa maksamaan kysynyt neuvoa että mitä tässä pitää tehdä ja hänelle sitten ystävällisesti neuvottiin että toiminimi pystyyn ja sitä kautta sitten sitten pystyt pystyt selkeästi näyttämään ja maksamaan kaikki ne mitä tuleekin maksaa no tästä seurasi sitten se että tämmöisten muutamien kymppien kotimyyntikutsujen takia ihminen tipahtaa pois pois työttömyysturvan piiristä on se todellakin kohtuuton tilanne ja ja kun ihminen haluaa nimenomaan välttää sen että ei kierrä veroja ja haluaa toimia oikein niin lopputuloksena on se että hänellä ei ole sitten minkäänlaisia tuloja tästä kävin kävin erään te keskuksen kanssa aikamoisen kirjesodan ja sitten asia saatiin selviteltyä

muutenkin ja yksi asia minua on jäänyt mietityttämään puhutaan todella mahtavasti itsensä työllistämisestä ja muista asioista mutta minne on on unohdettu osuuskuntatoiminta jolla me voisimme todella paljon ratkaista moniakin asioita mitä tässä on tullut esille voisimme estää harmaata taloutta ihmiset voisivat vähän aikaa olla oikeasti palkkatöissä ja samalla itse pienimuotoisina yrittäjinä elikkä otetaan seuraavan kerran kun vastaavia lainsäädäntöjä on työn alla tai muuten esille paremmin osuuskuntatoiminnan kehittäminen arvoisa

tämän mietinnön esitelleenä sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana haluan vielä kerran tässä esitellä nämä lausumat jotka meillä valiokunta tähän liitti minä haluaisin korostaa että nämä lausumat nimenomaan ohjeistavat te keskusta ja antavat jatkovalmisteluun eväitä ministeriön suuntaan nämä lausumat eivät kritisoi tätä lainmuutosta mitä tällä tehdään koska se ei tuo ongelmia pelkästään selkeyttää lainsäädäntöä mutta sanon nämä lausumat ääneen toivon että tuolla ruudun toisella puolella on

niitä ihmisiä

joita tämä lakimuutos koskee elikkä lausumaehdotus eduskunta edellyttää että te toimistojen osaamista ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta ja työvoimahallinnon ratkaisukäytäntöä seurataan yhdenmukaisen ratkaisukäytännön ja työttömyysturvaa hakevien oikeusturvan varmistamiseksi tarkennukset tulee tehdä erityisesti toiminnan sivu ja päätoimisuuden sekä toiminnan lopettamisen osalta

valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset arvoisa rouva puhemies nämä olivat ne tärkeimmät terveiset mitä sosiaali ja terveysvaliokunta halusi antaa te keskusten suuntaan ja toisaalta sitten lainsäädännön edelleenkehittämisen suhteen

arvoisa puhemies asia on juuri näin niin kuin täällä tänäänkin moneen kertaan on todettu että tämä muutoshan ei nyt sinänsä heikennä itsensä työllistävien freelancerien asemaa mutta ei se sitä kyllä parannakaan olisi tärkeää että tulevaisuudessakin kiinnitetään huomiota yrittäjien itsensä sosiaaliturvakysymyksiin asemaan oikeastaan syy siihen minkä takia pyysin puheenvuoroa on että haluaisin kiittää edustaja maijalaa hyvästä puheenvuorosta että nostitte tämän osuuskuntatoiminnan esiin ja varmasti tästä voisi nyt löytyä semmoinen yhteinen nimittäjä opposition ja hallituspuolueiden välille tämä on varmasti asia jota kannattaa pohtia tulevaisuudessakin millä tavalla osuuskuntatoimintaa voidaan helpottaa millä tavalla tämäntyyppisessä

korjata edellistä puhujaa siinä että tässä nimenomaan parannetaan samalla myös itsensä työllistävien osalta heidän asemaansa kun heidät tulkitaan jatkossa yrittäjiksi ilman tätä yel yel maksurajaa elikkä he saavat myös ne tietyt edut mitä yrittäjät tällä hetkellä saavat kun he ottavat ottavat vastuuta itsensä työllistämisestä siinä on tiettyjä verotuksellisia ja muita etuja se on hieno asia että nyt nämäkin edut laajenevat heille tämä osuuskuntamallihan sinänsä koskee jo tässä esityksessä sitä kautta että heidät rinnastetaan palkansaajiin koska osuuskunnassa rinnastetaan palkansaajiin heillä ei ole omaa y tunnusta he toimivat aputoiminimellä osuuskunnan alla jolla on vain yksi y tunnus

puhemies kun tässä nousi esille nyt tämä tämä osuuskunta asia niin tänä päivänähän nimenomaan on paljon näitä tämmöisiä sähköisiä pitäisikö nyt sanoa laskutusosuuskuntia joissa sitten henkilöt erityisesti nuoret henkilöt sitä kautta näitä toimeksiantoja laskuttavat he kyllä joutuvat sitten näistä toimeksiantopalkkioistaan maksamaan itse näitä erilaisia sosiaaliturvaan liittyviä sivukuluja ihan pelkästään pidä positiivisena tätä tätä kasvavaa alaa koska siinä on nähtävissä se että että näitä toimeksiantosuhteita annetaan herkästi henkilöllä saattaa olla jopa ihan muutamia tällaisia toimeksiantajia jotka käyttävät näitä tällaisia sähköisiä työosuuskuntia

että oikeastaan kysymys onkin työsuhteesta jos niitä toimeksiantajia on vain yksi tahi kaksi mutta kuitenkin sitten työntekijä on laitettu siihen asemaan että hänen tämän työosuuskunnan kautta täytyy nämä laskutuksensa tehdä toivon että tämä hyvä idea ja hyvä asia ei muuttuisi tietynlaiseksi niin kuin voisi sanoa vähän niin kuin harmaalla alueella alueella olevaksi palkkatyön ja palkkasuhteen työsuhteen kiertämiseksi sitä en toivo siksi tämä osuuskunta asia toivon mukaan tulevaisuudessakin herättää positiivisia tuntemuksia ennen kaikkea siksi juuri toivon että työelämä ja tasa arvovaliokunta jossain vaiheessa vaikka oma aloitteisesti voisi tätä kenttää lähteä tutkimaan

arvoisa rouva puhemies edustaja marin heräsi tälle osuuskunta ajattelulle meillähän on pirkanmaalla hieno pitkäaikainen osuuskunta eli työkarhut on virroilla tämä on muistaakseni yhdeksänkymmentä luvun alussa perustettu perustettu ja tässä pystyvät erilaiset ihmiset menemään sinne osuuskunnan kautta tekemään niitä työtehtäviä mutta edustaja essayah otti esille tämän jakamistalouden mikä meillä tällä hetkellä on kovalla buumilla tulossa niin internetin kautta kuin muutenkin jakamistalous sinänsähän on hyvin tuttua ainakin maaseudun ihmisille kun siinä tavallaan yhdistyy se talkootyö naapuriapu ja sitten se monialainen yrittäjyys mitä maaseudulla on on ollut aikaisemminkin se on hyvinkin tuttu perusta mutta nyt se on internetissä ja se on kaupungeissa se tarjoaa mahdollisuuden nuorille ja muille tässä on esimerkiksi tämä ukko fi ja moni muu teema mitä nousussa mihin essayah viittasi juuri että meidän täytyisi ministeriössä kyllä herätä näiden lainsäädäntöpuitteitten ei pelkästään identifiointiin vaan tekemään uutta lainsäädäntöä pohtia että tämä kaikki työ mitä siellä tehdään on laillista eikä ole harmaan talouden piirissä eikä rikollisuuden piirissä vaan saadaan myös se hyöty sieltä yhteiskunnalle

arvoisa puhemies tosiaan vielä siitä halusin mainita erikseen että kun aikanaan omakin yritys yksi niistä meni nurin ja ja sitten oma toimeentulo oli kortilla niin ei ollut minkäänlaista työttömyysturvaa saatavilla yhtään mistään nyt tämä muutosesitys tuo tähän aivan radikaalin muutoksen että vaikka yritys olisi kuinka pieni niin jos sille käy huonosti tai työt loppuvat niin on edes jonkinlainen turva olemassa ja tämä on siihen iso muutos tässä esityksessä on myös tämä vakuutusperiaatteen vahvistaminen jossa tämä työttömyysvakuutusmaksu jota myös meiltä kansanedustajilta on peritty myös käsitellään tässä ja tämä vakuutus poistuu itse tulin näihin väliaikaisiin töihin suoraan työttömyyskortistosta ja todennäköisesti sinne myös palaan mutta ilman minkäänlaista työttömyysturvaa siinä mielessä tämä on hyvä että nyt ei sitten minulta peritä jotain sellaista jolle en voi saada vastinetta tässä esityksessä on kyllä pieni virhe kun tässä sanotaan että suurin tällainen ryhmä on kansanedustajat kyllä suurin ryhmä on kunnalliset luottamushenkilötoimijat koska he saavat palkkioita ja heiltä myös peritään näitä maksuja erityisesti niissä kaupungeissa joissa vuosipalkkioita maksetaan suurin ryhmä on kyllä kunnalliset toimijat

vaikka no ei tämä mene toiselle raiteelle koska osuuskuntatoiminta on kokonaisuus tätä samaa asiaa kiitokset siitä että tämä osuuskuntatoiminta otettiin tässä puheissa esille mielelläni olen omalta osaltani ottamassa haastetta vastaan että tehtäisiin tässä asiassa yhteistyötä ja saataisiin ne hallitusohjelman mukaiset uudet työpaikat aikaiseksi tämän hallituskauden aikana onneksi tämä kyseinen laki mikä nyt on tänään

ja itsensä työllistämisessä mutta sitten kun mennään tähän osuuskuntatoimintaan toimiessani savukosken kunnassa maaseutusihteerinä elinkeinoasiamiehenä oli meillä parhaillaan kolme pientä osuuskuntaa ne olivat todellakin työttömien ihmisten

arvoisa rouva puhemies jottei jää väärää käsitystä haluan vielä oikaista yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet työttömyysturvaan suomessa yrittäjä ei saa työttömyysturvaa tälläkään hetkellä ellei hän itse maksa työttömyyskassan jäsenmaksua niiden tulojensa mukaan joiden mukaan tämän työttömyyskassan jäsenmaksun maksaa eli tämä lakiehdotus ei tuo yhtään uutta yrittäjää työttömyysturvan piiriin ellei yrittäjä itse huolehdi työttömyyskassamaksuistaan

oikeastaan osoittanut sen miten moninaisissa ongelmissa ja muutosmaailmassa meidän työelämämme tällä hetkellä on ja näistä asioista me keskustelimme valiokunnassakin ja tavallaan voisiko sanoa tämä lakiesitys kumpusi mutta sitten toi muun muassa hyviäkin asioita esille haluan itse myös ottaa kantaa tähän ukko fi osuuskuntamalliin koska siitä on myös henkilökohtaisia hyviä kokemuksia se on erittäin hyvä aloittelevalle yrittäjälle joka hakee omaa yritystoimintaansa ja sitä kautta haluaa keskittyä sen oman substanssinsa kehittämiseen ja sitten tavallaan ne kaikki viralliset maksuosuudet hoitaa tämän osuuskunnan kautta

päivärahojen menetys olisi jopa yhdeksän viiva kymmenen prosenttia lakimuutoksen seurauksena kuntoutuksen kannustavuus heikkenee tästä seuraa että työkykynsä tilapäisesti menettäneelle työkyvyttömyyseläkkeestä voi tulla kuntoutusta kiinnostavampi vaihtoehto kuntoutuksen painoarvoa heikennetään myös sillä että hallitus on päättänyt lakkauttaa aura kuntoutuksen ennen kuin se ehti alkaakaan tämä jättää aukon työelämässä olevien kuntoutukseen tällä hetkellä sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys aiheuttavat kansantaloudelle jopa viiden miljardin euron vuosimenetykset meidän pitäisi paljon laajemmin pystyä panostamaan ihmisten työhyvinvointiin ja pyrkiä turvaamaan työikäisten ihmisten työ ja toimintakykyä toimiva kuntoutusjärjestelmä on keskeisessä roolissa kun pyrimme ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja tehostamaan tilapäisesti menetetyn työkyvyn palauttamista hallitus antaa täysin väärän viestin kun se samaan aikaan vaikeuttaa kuntoutukseen pääsemistä ja leikkaa kuntoutuksessa olevien toimeentuloa näillä keinoilla emme pysty pidentämään työuria

järjestelmään on rakennettu isien vapaiden käytön tukemiseksi vaikuttaa se sen puolesta että pienten lasten hoito tulee jatkossakin pysymään ensisijaisesti äitien tehtävänä on syytä myös huomata että koska äidit jo tällä hetkellä käyttävät suurimman osan vanhempainvapaasta päivärahan leikkaus kohdistuu hyvin voimakkaasti juuri naisiin jos tavoitteena olisi tasaisempi vanhempainvapaiden jako niin eriskummallista on myös hallituksen aikomus antaa euron kertakorvaus äitien työnantajille tämäkään toimenpide ei millään tavalla kannusta perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen perheiden sisällä päinvastoin varhaiskasvatuksen laadun johdonmukainen heikentäminen ja päivähoitomaksujen korotukset tulevat myötävaikuttamaan siihen että yhä useampi äiti jää mieluummin pidemmäksi aikaa kotiin kuin palaisi työmarkkinoille arvoisa puhemies on poikkeuksellista että työmarkkinajärjestöille ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa näihin päätöksiin jotka koskevat ansiosidonnaista sosiaaliturvaa kolmikantavalmistelusta pystytään arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia tasapuolisesti palkansaajille ja vakuutetuille työpaikoille ja työnantajille sekä yhteiskunnalle ja kansantaloudelle konsensuspolitiikka myös edistää yhteiskuntarauhaa vakautta ja sosiaalista koheesiota ylipäänsä olisi tarpeen että hallitus kertoisi selkeästi millaisena se näkee työtulovakuutuksen tulevaisuuden pakkolakeihin liittyvä aikomus laskea yksityisten työnantajien sosiaalivakuutusmaksua kahdeksallasadallaneljälläkymmenellä miljoonalla voi merkitä todella suurta muutosta siihen millä tavalla ja periaatteella ansiosidonnaista sosiaaliturvaa ja työterveydenhuoltoa tulevaisuudessa rahoitetaan

arvoisa puhemies

yhteiskunnalle sillä ihminen tarvitsee tiettyä rytmisyyttä elämäänsä näin siis itse ajattelen mutta ymmärrän toisaalta hyvin että muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan monenlaista joustoa meidän on on kuitenkin tiedostettava että tämä lakimuutos vaikuttaa syvällisellä tavalla yhteiskuntaan esimerkiksi työ ja vapaa ajan rytmittymisen muuttumisena ja perheiden mahdollisuuksina järjestää yhteistä aikaa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käytiin perusteellista keskustelua ja suurin osa asiantuntijoistamme oli lakimuutoksen kannalla mutta myös kritiikkiä asiaa kohtaan ilmeni tähän lakiesitykseen liittyy monia niin sanottuja kipupisteitä lakiesitystä vaivaa kyllä sama vika kuin suurinta osaa hallituksen esityksistä tänä syksynä vaikutusten arvioinnit puuttuvat tästäkin erityisen hankalaa tätä asiaa oli käsitellä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa koska sukupuolivaikutusten arviointia ei oltu tehty lainkaan ja se on kyllä vakava puute sillä on vahvasti naisvaltainen kuten tiedämme arvoisa puhemies otan kantaa seuraavassa lakiesitykseen lähinnä työntekijänäkökulmasta erityistä huolta tämä lakimuutos aiheuttaa työsuojelun näkökulmasta yksintyöskentely ja työskentely epätyypillisenä työaikana lisääntyvät tämä edellyttää työntekijöiden terveyden ja työturvallisuuden huomioimista entistä paremmin työntekijöiden terveyttä ja ja työturvallisuutta voidaan toki parantaa ja turvata esimerkiksi hyvällä työvuorosuunnittelulla olennaista työsuunnittelussa on että työntekijä voi itse vaikuttaa omiin työaikoihinsa työntekijän palautumisen kannalta on tärkeää varmistaa ettei viikkotuntimäärä kasva liian suureksi ja ettei peräkkäisiä työpäiviä ole kuutta enempää ja että vapaapäiviä on enemmän kuin yksi kerrallaan lisäksi tulee huomioida etteivät työvuorot kohtuuttoman usein ajoitu erityisen kuormittaviin työaikoihin työturvallisuuden kannalta on tärkeää että yksintyöskentelyä vältetään mahdollisuuksien mukaan myöhään illalla ja yöllä toisaalta henkilökuntaa tule ohjeistaa ja kouluttaa siihen miten toimitaan väkivallan uhkatilanteessa perheiden kannalta tämä lakiesitys vaikuttaa lastenhoidon järjestämiseen tästä tästä kuulimme useitakin lausuntoja työelämä ja tasa arvovaliokunnassa erityisesti yksinhuoltajaperheiden tilanne voi hankaloitua sillä esimerkiksi vuorohoitoa ei monessakaan kunnassa ole riittävästi järjestetty myös autottomien työntekijöiden kohdalla voi tulla hankaluuksia jos työmatka on pitkä sillä julkinen liikenne on monin paikoin viikonloppuisin kovin niukkaa ja vähäistä asiantuntijoiden mukaan aukiolon rajoitusten poistamisen ei kuitenkaan odoteta muuttavan kaupan aukioloa merkittävästi ainakaan näin lyhyellä aikavälillä itse asiassa suurin osa kansalaisista eri selvitysten mukaan ei edes koe tarvetta tälle lakimuutokselle suurimmat muutokset todennäköisesti koskevat juhlapyhien aukioloja ne voivat lisääntyä jonkin verran se toki vaikuttaa työntekijöiden elämänrytmiin näistä kriittisistä näkökulmista huolimatta esitykseen sisältyvä parturi kampaamojen vapauttaminen aukioloaikasäännöstelystä on perusteltua parturi kampaamot ovat yleensä pieniä yrityksiä joiden aukioloaikojen tarkka sääntely ei ole perusteltua varsinkaan kun tarvetta palveluille on usein juuri erityisesti juhlasesonkina ja juhlapäivinä lopuksi arvoisa puhemies koska tähän lakiesitykseen liittyy niin paljon kriittisiä näkökulmia ja huolia on todella tärkeää että lain toteutumista ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti sosialidemokraatit tulevat esittämään asiaa koskevan lausumaehdotuksen

arvoisa rouva puhemies talousvaliokunnassa jossa varsinaisesti tämän hallituksen esityksen mietintö laadittiin kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto tekivät hyvää yhteistyötä ja jättivät yhteisen vastalauseen jossa esitämme sitten toisessa käsittelyssä tämän lakiesityksen hylkäystä käyn läpi muutamia niitä asioita minkä takia päädyimme siihen ensinnäkin kyselyt osoittavat että tällä hetkellä kuluttajat ovat varsin tyytyväisiä näihin kaupan nykyisiin aukioloaikoihin ja ja siksi sellaista selkeää kuluttajista lähtevää tarvetta aukioloaikojen täydelliselle kumoamiselle ei mielestämme ole on sitten huomioitava myöskin se että tällä hetkellä tämä lainsäädäntö taas yrittäjän näkökulmasta saattaa vaikuttaa varsin sekavalta erilaisten poikkeusten muun muassa juhlapyhien kohdalla olevien poikkeusten takia ja niinpä tässä meidän vastalauseessamme tuomme esille sen että on selkeä tarve tämän nykyisen lain korjaamiselle mutta ei suinkaan niin että olemme sen lainsäädännön sitten kokonaan kumoamassa vastalauseessa tuomme esille myöskin sen mitä täällä edustaja mäkisalo ropponenkin toi edellä esille että parturi ja kampaamoala voidaan rajata kokonaan tämän aukiolosääntelyn ulkopuolelle on tosiasia että maitoa voi käydä ostamassa etukäteen kaupasta mutta niitä hiuksia on vähän hankala juhliin laitattaa montaa päivää etukäteen ja siinä mielessä näemme sen että on selkeästi myöskin kysymys hyvin toisentyyppisestä alasta yleensä nämä parturi kampaamot ovat pieniä liikkeitä joissa varmastikin sitten tällaista voisi sanoa yhteiskunnan suurta rytminmuutosta tuskin on tapahtumassa vaikka näiden kohdalla vapautettaisiin

kristillisdemokraatit näkevät tärkeänä sen että on on tunnistettava että kaupan aukiololla on merkittävä tällainen yhteiskunnan rytmiä säätelevä vaikutus ja ja myöskin katsottava

meidän eurooppalaiset arvomme pohjautuvat ja siellä hyvin vahvana näkyy tällainen yhden yhteisen lepopäivän rytmitys viikossa ranskan vallanku mouksen jälkeenhän euroopassa kokeiltiin tällaista kymmenpäiväistä viikkoa jossa olisi ollut sitten kymmenen päivän rytmityksessä yksi yksi lepopäivä ja ja aika nopeasti siitä rytmityksestä palattiin takaisin tähän tähän kuusi plus yksi rytmitykseen kun todettiin että se ei vain syystä kansalaisille sovi eikä meidän elämänrytmiimme sovi näemme tärkeänä sen että olisi ollut syytä tehdä nyt laajat vaikutusten arvioinnit ja myöskin katsoa vähän miten kansainvälisesti miten esimerkiksi euroopassa tällä hetkellä kauppojen aukioloa säännellään siinä mielessähän suomi siirtyy nyt niitten kolmen maan joukkoon euroopassa joissa kauppojen aukioloa ei laisinkaan säännellä kaikkialla muualla sitä säännellään ja keski eurooppaan jos menee niin on aivan selvää että sunnuntaisin kaupat ovat siellä kiinni ei puhettakaan että että

niitä nyt tässä niin syvällisesti läpi mutta siellä otettiin kantaa muun muassa työturvallisuuteen tietenkin tähän perhe elämän järjestämiseen työmatkoihin päivähoidon järjestämiseen ja myöskin sitten siihen että tästä tästä lainsäädännöstä ei tehty sukupuolivaikutusten arviointia

aukioloaikoihin niin kuntaliitosta oli todettu että niillä ei ole ollut suurta vaikutusta mutta nyt puhutaan aivan toisenlaisesta vapauttamisesta eli täydellisestä liikeaikalain kumoamisesta ja ehkä ehkä vielä olisi hyvä huomauttaa myöskin siitä että että tietyillä alueilla vaikkapa joukkoliikennepalvelut saattavat olla sen tyyppisiä että

tämä esitys on yksi syksyn ehdottomasti positiivisimmista esityksistä ja sitä on odotettu kuin joulua konsanaan liikeaikalain kumoamisella poistetaan monia ongelmia joita sekä kaupan ala että kuluttajat ovat kohdanneet ei ole missään määrin järkevää että kauppiaan on haettava vuodesta toiseen kallista poikkeuslupaa saadakseen pitää omaa kauppaansa auki ja täysin järjetöntä on myös se että parturi kampaaja joutuu maksamaan satoja euroja saadakseen harjoittaa ammattiaan pyhäpäivinä

vauhdittamaan eu joka tavoittelee digitaalisten sisämarkkinoiden synnyttämistä joka vuosi haettavat erityisluvat vaikeuttavat kauppiaiden pitkän tähtäimen suunnitelmia ja aliarvioivat asiakkaita vapaa aukiolo vaikuttaa positiivisesti koko kansantalouteen ja mikä tärkeintä ihmiset kaupat ja kauppiaat saavat itse päättää toimistaan ilman valtiovallan holhousta seuraava luonteva askel olisi vapauttaa ravintoloiden aukioloajat ja ensimmäisenä toimenpiteenä tulee luopua jatkoaikalupien vaatimisesta tässä toivottavasti myös edetään pikaisesti

arvoisa rouva puhemies aamulehti lahjoitti minulle tämän kauden alussa huoneentaulun joka muistuttaa että olen luvannut tehdä kaikkeni sen eteen että kauppojen aukioloaikoja vapautetaan taulu myös muistuttaa että olen tästä vastuussa yli yhdeksäntuhatta äänestäjälleni taulu on työhuoneeni seinällä arvoisa rouva puhemies käsittelemme parhaillaan hallituksen esitystä täydellisestä liikeaikalain kumoamisesta joka on siis ollut tavoitteenani jo pitkään työ kauppojen aukiolojen vapauttamiseksi on nyt konkretisoitumassa haluankin osoittaa hallitukselle kiitokset ripeistä toimista tässä turhaa sääntelyä poistavassa ja valinnanvapautta lisäävässä sekä kaupan alan työpaikkojen ja kasvun kannalta tärkeässä asiassa hallitus esittää että monimutkainen liikeaikalaki poikkeuslupakäytäntöineen kumotaan ja kaupan aukiolot vapautetaan jatkossa kaupat ja parturi kampaamot kampaamot voivat siis pitää oviaan auki tai kiinni oman harkintansa perusteella ilman että esimerkiksi tiettyjen juhlapäivien aukioloihin tarvitsee hakea erikseen poikkeuslupaa

hyvää myös se että parturi kampaajat kampaajat eivät enää joudu maksamaan satoja euroja erikoisluvasta saadakseen harjoittaa ammattiaan juhlapyhinä arvoisa rouva puhemies kaupan ala työllistää lähes kolmesataatuhatta suomalaista aukioloaikojen vapauttaminen auttaa turvaamaan nykyisiä työpaikkoja ja jopa luomaan lisää työtä suomeen kaupan alan toimijat ovat itse arvioineet että aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa merkittävästi alan kykyyn tarjota työtä ja kilpailla vaikkapa kansainvälisiä nettikauppoja vastaan tai niiden kanssa työllisyysvaikutusten lisäksi vapaammat aukioloajat lisäävät ennen kaikkea kuluttajien vapautta ja helpottavat arkisten asioidemme hoitoa kuluttajalle voimassa oleva sääntely lukuisine poikkeuksineen on sekavaa kun aukiolot ovat riippuneet muun muassa myymälän toimialasta sijainnista pinta alasta kellonajasta viikonpäivästä

kuluttajilla itsellään itsellään on vaikutusta tähän milloin he haluavat asioida silloin kannattaa pitää kauppoja auki arvoisa rouva puhemies aukioloaikojen vapauttaminen on selkeä ja konkreettinen teko hallitukselta kohti joustavampaa ja ketterämpää suomea liikeaikalain kumoaminen antaa myös kaivatun piristysruiskeen työllisyys ja talouskehityksellemme kannustan hallitusta jatkamaan samalla määrätietoisella uudistamisen ja byrokratian purkamisen linjalla lakeja voi joskus myös kumota ja turhaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä poistaa seuraavaksi voisi esimerkiksi tuoda viinit ruokakauppoihin tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se että liikeaikalakiin sisältyy sisältyy sääntelyä jolla turvataan kauppakeskusten pienyrittäjien oikeus viikoittaiseen vapaapäivään tulevaisuudessa näiden pienyrittäjien asema turvataan siirtämällä asiaa koskevat säännökset lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa eli tämä pienyrittäjien oikeuksien asia on huomioitu

arvoisa rouva puhemies

pohdin monta kertaa sellaisissa tilanteissa kun katsoin kuinka kauppiaskauppa oli kiinni ja vain muutaman sadan metrin päässä toimiva liikenneasema sai pitää auki käytännössä täysin samanlaista ruokakauppaa minun mielestäni siinä vaiheessa ei ollut enää mitään perusteita estää kauppiaskauppaa pitämästä kauppaa auki tällainen tilanne on vaikkapa riihimäen kaupungissa

missä kauppiaskauppa on vain muutaman sadan metrin päässä abc huoltoliikenneasemasta tai kun nettikauppa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän on mahdollistettu ei ole mitään syytä estää kivijalkakauppiasta tekemästä kauppaa myös illalla taikka taikka sellaisena aikana kun kun hän sen katsoo tarpeelliseksi samaan aikaan me lainsäätäjät olemme päättäneet että virkamies lapissa yksi virkamies lapissa tietää kannattaako lopella juhannuksena juhannushäihin kampaajan tehdä morsiamelle kampaus vai ei sitä on täytynyt kysyä ja sitä täytyy tällä hetkellä kysyä lapin virkamieheltä se maksaa useamman sata euroa ja sieltä tulee sitten tieto että kyllä taikka virkamies että ei ole syytä tehdä tuona pyhäpäivänä työtä en tiedä kuinka moni tämän salin naisista varmisti itsenäisyyspäivän aattona kampaajalle mennessään että olihan lupa käytössä kun päätä ravistellaan nyt siellä salissa että olihan olihan lupa varmistettu lapin virkamies käsitteli kaksisataaseitsemän poikkeuslupaa viime vuonna näistä kaksikymmentäkolme käsitteli parturi ja kampaamoalaa ainakin vuonna kaksituhattaneljätoista vielä poikkeuslupa tarvittiin eli linnan juhliin tulleista naiskansanedustajista joita on noin vajaa sata ainakin seitsemänkymmentä teki kampauksen sitten todennäköisesti liikkeessä jolla ei ollut siihen lupaa minun mielestäni oli hienoa että yrittäjä halusi heitä palvella ja minun mielestäni on hienoa että he voivat sen tehdä myös ilman lain rikkomista ja toivon että myös kristillisdemokraatit tämän näkevät ja he nostivat esille jo että parturit saisivat toimia en ymmärrä myöskään sitä minkä takia sitten tehdas saa toimia viikonloppuna tai minkä takia moni muu toimija saa toimia mutta ei kauppa ja kun tässä edustaja essayah puheenjohtaja essayah nosti päivähoidon esille niin kyllä samanlaiset parturi kampaajalla en näe mitään eroa siihen onko hänellä kultakauppa vai parturi kampaamo yhtä lailla he tarvitsevat päivähoitoa jos tällaiseen ratkaisuun päätyvät tässä on paljon kannettu huolta siitä onko arviointeja tehty imf on esimerkiksi arvioinut tällä esityksellä olevan välitön positiivinen vaikutus maamme työllisyyteen ja kokonaistuotantoon myös oecd

ruotsihan jota usein täällä pidetään esimerkkinä ja ja josta halutaan hakea mallia päätyi tähän jo vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi täällä on peloteltu että kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunta syntyy tämän jälkeen katsokaa mitä ruotsissa tapahtui ruotsissa on vapaa kauppojen aukiolo ruotsissa kaupat ovat kutakuinkin tismalleen saman verran auki kuin suomessa tällä hetkellä eli ruotsista ei ole tullut kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunta vaikka he tekivät tämän ratkaisun jo vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi ei suomestakaan tule tämän myötä kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunta mutta tästä tulee paikka jossa kauppias ja kauppa saavat itse päättää koska kauppaa kannattaa tehdä ja asiakas saa palvelua silloin silloin kun se järkeväksi katsotaan sitä ei tarvitse lapin yhden virkamiehen päättää

arvoisa puhemies lakia vähittäiskaupan sekä parturi ja ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pitää muuttaa mutta sitä ei mielestäni pidä kumota

ole perusteltua varsinkin kun tarvetta palveluille on usein erityisesti juhlasesonkeina on myös tarvetta selkeyttää ja helpottaa vähittäiskaupan poikkeuslupaprosesseja ja ja sääntöjä vähittäiskaupan aukioloaikojen täydellinen vapauttaminen ei kuitenkaan mielestäni ole perusteltua ei varsinkaan näin heppoisilla arvioinneilla on hyvä että lakiesityksessä kauppakeskuksissa toimivien pienyrittäjien oikeus vapaapäivään turvataan siirtämällä säädös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annettuun lakiin esitys liikeaikalain kumoamisesta ei ei nähdäkseni täytä hyvän ja tasapainoisen lainsäädännön kriteereitä liikkeiden aukioloaikoja koskevaa sääntelyä pitää tarkastella tasapainoisesti niin kuluttajien yrittäjien kuin työntekijöidenkin näkökulmasta nyt tarkastelua on tehty voittopuolisesti vain yrittäjien näkökulmasta ja erityisesti työntekijänäkökulma on sivuutettu on myös tunnustettava ja tunnistettava että kaupan aukioloajoilla on merkittävää yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikutusta ja vaikutuksia myös muihin aloihin ennen lakiesityksen antamista olisi pitänyt tehdä laajemmat vaikutusten arvioinnit ja kattavammat kansainväliset vertailut valmisteluaikana työmarkkinaosapuolet ja henkilöstön asema olisi tullut ottaa paremmin huomioon kuten tehtiin edellisten muutosten yhteydessä muistaakseni vuonna kaksituhattayhdeksän sillä esitetyllä lainmuutoksella on vaikutuksia laajan työntekijäjoukon asemaan ja elämään ja myös heidän perheittensä elämään työelämä ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan nostanut esiin kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen sisältyviä kipukohtia valiokunta on tuonut esille kysymyksiä esitetyn lainmuutoksen vaikutuksista muun muassa päivähoidon järjestämiseen työmatkoihin työturvallisuuteen perhe elämään ja lakiesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen lisäksi valiokunta esitti että juhlapyhien aukioloaikasäännöksiä vielä harkittaisiin työturvallisuuslakia ja valvontaa olisi samanaikaisesti kehitettävä mikäli aukioloaikoja laajennetaan yötyön lisääntyminen on merkittävä terveyttä kuormittava tekijä ja turvallisuusriski joka otettava huomioon lainsäädäntömuutoksia valmisteltaessa viikonloppu pyhä ja yötyön lisääntyminen tuo lisääntyviä tarpeita lastenhoidolle ja haasteita perhe elämän ja työn yhteensovittamiselle lisäksi tarpeet joukkoliikennepalveluiden ympärivuorokautiselle tarjonnalle kasvavat esitetyllä lainmuutoksella on toteutuessaan vaikutuksia paitsi myös heidän perheisiinsä ja näitä vaikutuksia ei lakiesityksessä uskottavasti ole arvioitu arvoisa puheenjohtaja esitetyllä lainmuutoksella on myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteisten lepoaikojen ja juhlapyhien viettämismahdollisuuksien vähentäminen kaupan alalla työskentelevien perheiltä on iso valinta kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen mukanaan tuoma muutos vaikuttaa myös koko yhteiskunnan rytmiin ja ja erityisesti juhlapyhien viettoon nykyinen laki suosii erityisesti päivittäistavarakaupan pieniä toimijoita kun ne ovat saaneet vapaammista aukioloajoista kilpailuetua suhteessa isoihin yksiköihin lainmuutoksen toteutuessa pienet ruokakaupat ja kioskit saattavat joutua laittamaan lapun luukulle ja näin myös monissa asiantuntijalausunnoissa arvioitiin on hyvin todennäköistä että esitetyn lainmuutoksen seurauksena kaupan keskittyminen suuryksiköihin lisääntyy kaupan keskittyminen suuriin yksiköihin on epätoivottavaa niin yhdyskuntarakenteen liikenteen kuin autottomien ihmisten palvelutarpeiden myös päivittäistavarakaupan edelleenkeskittyminen on uhkana on mahdollista että määräävässä markkina asemassa oleva toimija voi pitää liikkeitä laajasti auki tappiolla pyrkien ajamaan kilpailijoita pois markkinoilta kyselyjen mukaan kuluttajat ovat melko tyytyväisiä kaupan nykyisiin aukioloaikoihin selkeää tarvetta liikeaikalain kumoamiselle ja aukioloaikojen täydelliselle vapauttamiselle ei mielestäni ole esitetyn lainmuutoksen ei uskota lisäävän alan työllisyyttä ainakaan lyhyellä aikavälillä kauppojen aukioloaikojen täydellä vapauttamisella sen sijaan olisi kielteisiä vaikutuksia kaupan alalla ja heidän perheisiinsä lakimuutos vähentäisi mahdollisuuksia yhteiseen juhlapäivien viettoon ja rauhoittumiseen on kuitenkin olemassa selkeä tarve lain korjaamiselle poikkeuslupamenettelyä ja sääntelyä pitää selkeyttää ja ja keventää parturi ja kampaamoala pitää rajata kokonaan aukiolosääntelyn ulkopuolelle arvoisa puheenjohtaja kuten edustaja essayah toi esille vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit ovat talousvaliokunnassa esittäneet lain hylkäämistä ja sitä tulemme esittämään toisessa käsittelyssä lakiesitystä ei tule hyväksyä vaan olemassa olevaa lakia pitää korjata

arvoisa rouva puhemies tein tuossa puheessani äsken virheen ja haluan sen oikaista pöytäkirjaan tänä vuonna helsingissä oli haettu yhteinen poikkeuslupa eli näin helsinkiläiset kampaamoliikkeet

nämä työpaikan turvallisuusasiat esiin työnantajallahan on aukioloajoista riippumatta yleinen huolehtimisvelvollisuus turvallisuudesta talousvaliokunnan mietinnöstä suora lainaus talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan työntekijöiden fyysiseen turvallisuuteen vaikuttavat aukioloaikoja enemmän myymälän sijainti sen ympäristö ja asiakaskunta aukiolon sääntely ei ole tarkoituksenmukaisin väline puuttua näihin ongelmakohtiin

arvoisa rouva puhemies että ei olisi työntekijän eli kuluttajan etu kumota tätä liikeaikalakia ja se ei kyllä pidä paikkaansa koska nimenomaan kuluttajan valinnanmahdollisuudethan tässä laajenevat myös kansainvälistä tukea liikeaikalain kumoamiselle kansainvälinen valuuttarahasto imf on todennut kaksituhattaviisitoista konsultaation loppulausunnossaan että tämä esitys aukioloaikojen vapauttamisesta on tervetullut konkreettinen askel osaltaan hidastamaan työn tarjonnan supistumista ja pienentämään valtiontalouden pitkän aikavälin kestävyysvajettamme esityksellä voi imfn mukaan olla välitön positiivinen vaikutus työllisyyteen ja kokonaistuotantoon hallituksen esityksen perusteluissa ei sinänsä odoteta mitään valtavia ja nopeita työllisyysvaikutuksia vaan arviot ovat hyvin maltillisia suuremmat hyödyt ovat odotettavissa pidemmällä aikavälillä

edustaja sarkkinen tuossa hyvin toi esille sen miten nyt sitten tämä täydellinen aukioloaikojen vapauttaminen saattaa näitten pienten niin sanottujen kivijalkakauppojen tilannetta heikentää koska ne ovat nyt voineet hyötyä siitä että ovat nykyisen lainsäädännön sisällä voineet vapaammin säädellä aukioloaan kun mietitään niitä kansainvälisiä viestejä täällä on nostettu esille imf niin kansainvälinen viesti on myös se että komissio on huomauttanut että suomen kaupan rakenne on jo tänä päivänä erittäin keskittynyttä ja nyt kun nämä pienet kivijalkakaupat häviävät niin sehän johtaa tähän kaupan rakenteen keskittymiseen edelleenkin edustaja heinoselle haluaisin sen verran huomauttaa että niissä aiemmin poikkeusluvan saaneitten kampaamojen tuoleissa siinä saman kampaamon tuolissa tai useammassa tuolissa rinnakkaisessa tuolissa on saattanut istua useampia naiskansanedustajia elikkä ei se tarkoita sitä että naiskansanedustajat olisivat olleet laittomasti kampaamossa kun lukumäärä ylittää sen lupaa hakeneitten kampaamojen lukumäärän tämä nyt täytyy ihan perusmatemaattisena faktana huomauttaa että kyllä yhdessä kampaamossa on useampia tuoleja ja useampi kansanedustaja mahtuu

arvoisa rouva puhemies yhteiskuntaa ei tule alistaa mammonan vallan alle kaikkia arvoja ei tule myydä yksi yhteiskunnan yhteinen vapaapäivä on eurooppalainen arvo se on tärkeä arvo se on näkyvä arvo ja se on yhteiseurooppalainen arvo

tämä esitys koskee pääsääntöisesti naisia

kaupan ja kaupan alan työntekijöistä on naisia se onkin hieman ihmetyttänyt että tämä

naisnäkökulma on ollut täällä aika vähän esillä kun se on niin monessa asiassa niin paljon esillä joten tähän olisi toivonut kyllä vielä enemmän keskustelua talousvaliokunta jätti monet työ ja tasa arvovaliokunnan esiin nostamat hyvät havainnot lähes kokonaan huomiotta ja se kyllä hämmästytti kun luki tätä mietintöä tässä nostan nyt

yhden erityisen asian esille tämän elinkeinonharjoittajan oikeuden pitää liikkeensä auki esityksessä todetaan että pienyrittäjän nykylain mukainen oikeus pitää kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitseva liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa valitsemanaan viikonpäivänä säilytetään siirtämällä säännös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa säännöksen tarkoituksena on turvata pienyrittäjälle oikeus viikoittaiseen vapaapäivään ja mahdollisuuteen pitää liike suljettuna kannattamattomana päivänä sitten tulee tärkeä lause valiokunta pitää niin sanotun pakkoaukiolon rajoittamista koskevan säännöksen säilyttämistä tarpeellisena esityksessä ei käsitellä suurten liikkeiden oikeutta pitää myymälä suljettuna kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä kannattamattomana päivänä monissa isoissa kauppakeskuksissa on useita isoja liikkeitä kuten esimerkiksi pukinetalo halonen joka ilmoitti julkisesti että eivät tule pitämään liikettä sunnuntaina auki nyt tästä tulee heille hallituksen

kauppakeskuksessa pakko pitää liikettä auki koska tämä esitys ei anna tilaa sille että myös kauppakeskuksessa pitää liikkeensä kiinni en tiedä yhtään ainoaa kauppakeskusta suomessa joka suostuisi siihen että joku kauppa siellä on kiinni tämän jälkeen olimme viime viikolla hok elannon hallintoneuvoston ja edustajiston kokouksessa jossa kieli pitkällä odotetaan tämän lain voimaantuloa ei ole puhettakaan siitä että he millään tavalla aikoisivat pitää liikkeitänsä minään päivänä kiinni päinvastoin tämä edustaja heinosen näkemys siitä että ei täällä mikään muutu vaikka jää kyllä päiväuneksi

arvoisa puhemies tässä laissa olisi pitänyt teettää jälleen kerran nämä arvioinnit mistä täällä on tämänkin illan aikana jo moneen kertaan puhuttu ja sanottu koska ne ovat jääneet tekemättä niin tämäkin on huolimaton laki ja tällä on paljon jatkossa sellaisia seurauksia jotka eivät ole missään tapauksessa yhteiskuntaa tervehdyttäviä kyllä

olisin suonut että suomi olisi voinut säilyttää yhden sellaisen päivän jolloin voimme hengähtää itse asun länsiväylän varrella soukassa ja kun on sellainen pyhäpäivä jolloin kaupat ovat kiinni niin oikein koko tienoo rauhoittuu se on ihmeellinen tunne kun aistii sen että kenelläkään ei ole kiire mihinkään nyt tämä aika jää muistoksi ja se on minusta surullista

arvoisa rouva puhemies

ja työntekijän kannalta sekä hieman myös työturvallisuutta tämänhetkinen liikeaikalaki antaa mahdollisuuksia kioskiyrittäjyydelle mutta rajoittaessaan kampaamotoimintaa laki saattaa jopa kannustaa harmaaseen talouteen ja liikeaikalain rikkomuksiin nykyisen hallituksen tarkoituksena on vähentää harmaata taloutta joten tämä lakimuutos on siksikin erinomainen aukiolojen vapauttaminen mahdollistaa sen että yrittäjät voivat itse parhaaksi katsomallaan tavalla pitää liikettä auki silloin kun tietävät asiakkaita riittävän mielestäni tämä on erittäin tärkeä seikka yrittäjä itse kantaa vastuun toiminnastaan joten eikö pitäisi olla myös vapaus päättää milloin hän pitää yrityksensä avoinna kaikissa pohjoismaissa sekä virossa ja venäjällä kuten monessa eurooppalaisessa maassa kaupat saavat olla vapaasti auki pitäisikö pienen pohjoisen maan nimeltä suomi olla erilainen mehän haluamme olla eurooppalaisia pienyrittäjän asemaa on parannettu huhtikuun alusta kaksituhattaneljätoista voimaan tulleella vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain muutoksella tämän muutoksen jälkeen pienyrittäjälle taattiin oikeus pitää liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä eikä tätä oikeutta ole mahdollista sopimuksin rajoittaa tämä säännös on mielestäni säilytettävä koska se takaa että pienyrittäjällä on mahdollisuus pitää vapaapäivä vapaapäivän puute heikentäisi heidän jaksamistaan toinen seikka on tietenkin sitten se voiko yrittäjä joka on laittanut kaikkensa yritykseensä koskaan levätä riittävästi työntekijälle vuorotyön lisääntyminen on aina erityisesti perheelliselle elämäntilanteesta riippuen haastavaa erityisesti jos kummatkin vanhemmat tekevät vuorotyötä on myös todistettu että vuorotyö rasittaa ihmistä enemmän kuin pelkkä päivätyö jos tämä laki toteutuu niin jokaisella työpaikalla on yrittäjien ja työntekijöiden yhdessä mietittävä aukiolojen järkevyyttä eikä työntekijöiden mielipiteitä saa lakaista maton alle yrittäjänkin on muistettava että työntekijä tekee monesti yrityksen tuloksen hänen hyvinvointinsa on siten ensiarvoisen tärkeää tämän uudistuksen arvioidaan asiantuntijoina kuulleiden mielestä lisäävän sekä kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille että valmiutta palkata uusia koko ja osa aikaisia työntekijöitä uudistuksen odotetaan siten edistävän työllisyyskehitystä työllisyyden parantaminen lienee meillä jokaisella tavoitteena arvoisa rouva puhemies yhtenä tärkeänä seikkana haluan vielä tuoda esiin työturvallisuuden valiokuntakin on pitänyt tärkeänä että ilta ja yötyön sekä yksintyöskentelyn työturvallisuutta parannetaan ja että työsuojelutarkastuksia kohdennetaan jatkossa erityisesti kauppoihin joissa työskennellään yksin ja myöhäisinä tai varhaisina vuorokaudenaikoina aiempien kokemusten perusteella aukioloaikojen laajentumisen vaikutus turvattomuuden kasvuun on ollut erittäin vähäinen tämän vuoksi työturvallisuusasioita ei pidä kuitenkaan laiminlyödä työturvallisuuslaki on työntekijän turva sen mukaan työnantajalla on aina yleinen huolehtimisvelvollisuus muun muassa työpaikan turvallisuudesta velvollisuutta on tosin rajattu siten että epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet joihin työnantaja ei voi vaikuttaa jäävät huolehtimisvelvollisuuden ja vastuun ulkopuolelle olen ollut monessa pienessä kaupassa asiakkaana erityisesti ilta aikana ja todennut että vain yksi työntekijä on työvuorossa se on selvä työturvallisuusriski saman työturvallisuuslain mukaan työnantajan huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös huolehtia muun muassa siitä että työpaikalla on huomioitu ne työtehtävät ja toimenkuvat jotka lisäävät väkivallan uhkaa työnantajan väkivaltatilanteiden varalle luomilla menettelytavoilla ja menettelytapaohjeilla on tärkeä merkitys turvallisuustekijänä väkivaltatilanteessa selkeät menettelytavat ja ohjeet lisäävät työntekijöiden turvallisuudentunnetta ja vähentävät haitallisen henkisen kuormituksen kokemusta mielestäni työnantajan järjestämä työturvallisuuskoulutus työntekijöille korostuu entisestään mikäli kauppojen aukioloajat vapautuvat esityksen mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

on kymmenien vuosien aikana keinuttanut ristiaallokossa ymmärrettävästikin aukioloajat ovat lähellä meidän arkeamme ja koskettavat niin työn ja perhe elämän yhteensovittamista kuin vakaumuksellisiakin kysymyksiä toisaalta aukioloajat ovat olleet pitkään ennen uudistustakin suomessa vapaat etenkin maaseudulla kolikolla on kaksi puolta tyytyväisyys vapaasta aukioloajasta vaihtelee kaupan sisällä työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa ja sijainnin mukaan ei varmastikaan ole tarkoituksenmukaista haikailla menneiden perään selkeä valtaosa kaikista meistä suomalaisista kuluttajista pitää sunnuntain aukioloaikaa hyvänä palveluna myönteinen suhtautuminen on lisääntynyt jo nykyisenkin sääntelyn aikana aukioloajat ovat nykyään selkeämmät ja yhdeksän kymmenestä on käyttänyt sunnuntainakin kaupan palveluja kaupan näkökulmasta laajentunut aukioloaika on kilpailullinen tekijä toisaalta meillä on myös esimerkkejä erinomaisesti menestyvistä päivittäistavarakaupoista jotka pitävät ovensa kiinni sunnuntaisin aukioloaika asia ei ole yksiselitteinen kuluttajien valinnanvapauden rinnalla on huomioitava myös ja työntekijän asema arvoisa puhemies jatkossakin on pyrittävä huolehtimaan lähikauppojen toimintaedellytyksistä haja asutusalueella lähikaupat usein turvaavat vanhemman väestönkin kannalta tärkeitä muita palveluja jotka muutoin olisivat hävinneet alueelta kauppaverkoston kannalta on tärkeä varmistaa että lähikaupat säilyttävät kilpailuasemansa kaupan hankinta ja ostovoimaa tarkasteltaessa on huomioitava hankintaketjun avoimuus ja parannettava paikallisten tuotteiden pääsemistä kaupan jakeluun arvoisa herra puhemies koko kaupan kenttää tarkasteltaessa vapaat aukioloajat avaavat mahdollisuuksia liiketoiminnan kannalta vähentävät byrokratiaa ja tuovat joustoa pakko pitää auki vai onko kuitenkin näissä kauppakeskuksissa tai vastaavissa myymäläkeskittymissä noin kolmannes kauppiaista kokee nykylainsäädännön mukaan että heillä ei liikeaikalain viidennen pykälän tarkoittamaa mahdollisuutta vapaapäivään ole ollut talousvaliokunta katsoi aikanaan että viidennen pykälän tavoitteen toteutumista tulee seurata tarkoin jotta se ei jää käytännössä vaikutuksiltaan tehottomaksi olenkin ollut huolissani että kärsijöiksi ja tässäkin uudistuksessa jäisivät kauppakeskusten pienyrittäjät ja yrittäjäperheet keskuksilla on palvelulupausta lunastaessaan ymmärrettävästi intressi liikkeen yhtenäisiin aukioloaikoihin onkin erittäin hyvä ja tärkeä asia että tämä viides pykälä kokonaisuudessaan sisältöineen siirtyy sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain alle joka toisen päivittäistavarakaupan kioskin huoltamokaupan kauppakeskuksen kauppiaan jaksaminen on on heikentynyt korkeiden työvoimakustannusten vuoksi etenkin erikoiskaupassa sunnuntaisin tekevät useimmat yrittäjät työt itse ja sittenkään sunnuntain aukioloaika ei ole pienelle kauppiaalle kannattavaa eli vain noin yksi kymmenestä nykylainsäädännönkin mukaan ilmoittanut palkanneensa lisää työvoimaa eli tässä suhteessa meidän täytyykin tarkastella tätä yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkausta ja sen helpottamista asiantuntijakuulemisen mukaan tällä avoimella kauppojen aukioloajalla haetaan lisää kokonaisia työpaikkoja mutta kuitenkin edellisen lain mukaan vain osa aikaisuus on lisääntynyt kuitenkin alan kykyjen ja nykytarjonnan mukaan ainakin kuvitellaan ja tuleekin esille että tämä työllisyys tulisi merkittävästi lisääntymään arvoisa puhemies olen huolissani kaupan työntekijöistä yrittäjien perhe elämän yhteensovittamisesta ja kuten aikaisemmin esille tuli ainakaan nykylaki ei kuitenkaan

päivähoitopaikkojen tarjontaa merkittävästi tullut lisäämään kuitenkin perheiden yhteisestä ajasta viikonlopuista ja iltatyövuoroista ne ovat pois on erityisen tärkeää nähdä tämä arkinen todellisuus jossa aukioloajat koskettavat kaupan parissa työtä tekevien ihmisten elämää puhutaan etäännyttävästi työntekijöistä ja yrittäjistä vähittäiskauppa työllistää kuitenkin satakolmekymmentätuhatta suomalaista siihen mahtuu monta perheenisää äitiä puolisoa päätoimista opiskelijaa kyse on näiden ihmisten jaksamisesta ja mahdollisuuksista vapaa aikaan esimerkiksi perheiden parissa uuden sääntelyn vaikutuksia asetuksien näkökulmasta tulee tarkkaan seurata kuten tässä erinomaisessa

oli tuen kaikesta huolimatta tätä

arvoisa rouva puhemies on pakko myöntää heti aluksi että tämä nykytilanne on ainakin aika hullunkurinen meillä voivat polkupyöräkorjaamot ja hieromot olla avoinna ihan haluamallaan tavalla haluaminaan ajankohtina kun taas kaupat vähän miten sattuu samalla tavalla meillä on erilaisia pinta alamääreitä riippuen siitä onko kauppa sata neliöinen tai alle tai onko se alle neljäsataa

ovat olleet erilaiset ja se on aiheuttanut hyvinkin keinotekoisia ratkaisuja yksi omaperäisimmistä on pohjoisessa toimiva kioskityyppinen konttikauppa eli kuorma auton lavalla on ikään kuin saatu kioskiksi oma toiminta joka sitten on voinut olla avoinna aiemmin kannattaa muistaa myös se kuten jo äsken puheenvuorossani sanoin että ruotsissa virossa ja tanskassa joissa on kauppojen vapaa aukiolo siellä kaikissa näissä maissa kaupat ovat vähemmän auki kuin suomessa keski euroopassa kaupat ovat avoinna vielä vähemmän eli hyvin odotettavaa on se että että tämä vapautus ei tule tarkoittamaan sitä että kaupat ovat ympyräisiä päiviä ja öitä auki vaan se tulee tarkoittamaan sitä että kaupat ovat auki täsmennetymmin silloin kun asiakkaita liikkuu

valiokuntakeskustelusta tuli hyvin esiin myöskin se että marketit ja niiden aukiolo ei ole enää kivijalkakauppojen kauhistus aika on muuttunut kivijalkakaupat kokevat kilpailevansa verkkokaupan kanssa marketit eivät enää ole se joka vie vie heiltä asiakkaita vielä yksi asia kannattaa muistaa onko alle neljänsadan neliön toimipaikkojen suosiminen pitkien välimatkojen ja keskittyneen kaupan maassa kilpailun rajoittamista vai onko se lähipalvelujen turvaamista tätä kysymystä moni joutuu itse miettimään mutta kun on kuunnellut nyt sekä oecdn että kaupan liiton kommentteja ilmi että tiukka sääntely yleensä tukee nimenomaan suuria toimijoita siis sääntely on tukenut suuria toimijoita no sitten toiselta puolelta kauppojen aukiolot jos ne nyt alkavat olemaan auki enemmän kuin tähän asti tulevat lisäämään rikkonaisuutta osa aikaisuutta ovat vaativia työ ja perhesuhteille ja tulevat lisäämään pienipalkkaisten ja pienieläkeläisten naisten määrää jos tällä saadaan vaikutuksia työn lisääntymiseen kannattaa myös muistaa että vuoden kaksituhattayhdeksän jälkeen yksintyöskentely on lisääntynyt ja samassa samassa suhteessa turvattomuudentunne on kasvanut ja kahdeksankymmentä prosenttia työntekijöistä koki työ perhe suhteen vaikeutuneen vielä illat ja yöt tulevat olemaan kauppiaalle kalliita ja ja se tarkoittaa sitä että tästä saattaa syntyä kuluttajille lisälasku jos sitten ajattelee näitä vielä negatiivisempia asioita niin neljäkymmentätuhatta työntekijää tekee tällä hetkellä osa aikatyötä suomessa vasten tahtoaan neljäkymmentätuhatta tämä tuli ilmi pamin lausunnossa ja näitä työntekijöitä kannattaa kyllä jatkossa kuulla samoin tänä vuonna tehdyn gallupin mukaan yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia kuluttajista on tyytyväisiä kauppojen aukioloon jo nyt työelämä ja tasa arvovaliokunta ei myöskään saanut selvityksiä mahdollisista tasa arvovaikutuksista mutta kaikki kuultavat myönsivät sen että tämä nimenomaan vaikuttaa naisten työntekoon haluaisin vielä huomioida lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilan lausunnon hän katsoo että aukioloaikojen vapauttaminen ja samanaikaiset lapsiperheisiin kohdistuvat erityisesti varhaiskasvatuspalveluiden heikennykset voivat johtaa siihen että lasten

en pidä siitä ajatuksesta että pyhä on kaupan toivoisin että ihmiset osaisivat hakeutua urheilun kulttuurin ja luonnon pariin mutta olen valmis myös tunnustamaan sen että kahdeksassa vuodessa ajat ovat muuttuneet ja henkilökohtainen vastustukseni ja tästä laista pitämättömyyteni eivät ehkä riitä tämän lain vastustamiseen

arvoisa puhemies hallitusohjelmamme yksi merkittävimmistä kohdista on byrokratian purkaminen tämä kyseinen hallituksen esitys on nyt ensimmäisiä tai ehkä ensimmäinen todella suuri byrokratian purkukokonaisuusasia eli on nyt todellakin esimerkkinä siitä millä tavalla me voisimme suomessa harjoittaa toimintoja vähemmällä byrokratialla vähemmällä lupamenettelyllä ja niin että kokonaisuudessaan tulisi edullisemmaksi ja helpommaksi lupien saaminen ja ihmisten työllistäminen ja ja ihmiset voisivat keskittyä työssänsä siihen mikä on todellisuudessa tuottavaa ja merkittävää työtä

esityksen puolella ja hyväksymisen puolella mutta kokonaan toinen asia on se että tänään tässä asiassa niin kuin monen muunkin hallituksen esityksen kohdalla on oppositiosta esitetty suomeen perustettavan kokonaan uusi ammattikunta

arviointi tasa arvovaikutusten arviointi ja minusta tuntuu että me saamme aikamoisen ammattikunnan joka ikiseen lakiin

arvoisa rouva puhemies hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu se että lakiesitysten kohderyhmiä kuullaan tehdään ja myös vaikutuksia kuntatalouteen arvioidaan ja näissä asioissa tämä hallitus on ollut kyllä ehdottomasti puutteellinen onneksi vasta puoli vuotta on takana kolme pilkku viisi vuotta edessä teillä on hyvä mahdollisuus petrata

puhemies halusin ottaa tämän asian esille koska joka ikisessä kohdassa otetaan esille tämä sama fraasi vaikutusten arviointi mutta miten tämä maailma on muuttunut lyhyessä ajassa ei aikaisemmin näistä ole puhuttu eikä kukaan ole pitänyt tätä isona ongelmana viime vaalikaudella

jäivätkö teilläkin nämä asiat sitten tekemättä ette vain tehneet niitä asioita kyllä näitä vaikutusarviointeja varmasti virkakunta tekee koko ajan näitä tehdään kyllä meillä on todella

ammattimaisesti osaava virkakunta tekemässä töitä että ehkä joka ikistä lausetta ei aina tarvitse kirjoittaa että onko joku vaikutusten arviointi tehty siellä on järkeviä ihmisiä tekemässä töitä

arvoisa puhemies ehkäpä todellakin on niin että aikaisemmin nämä vaikutusarviot on tehty niin kuin ne kuuluvat hyvään lainvalmisteluun ne on kirjattu sinne lakiesitykseen ne voidaan todentaa ehkä tästä johtuu se että aikaisemmin tämä asia ei ollut niin paljon esillä mutta kyllähän se on totta että nämä puutteet ovat aikamoiset mitä mitä nyt tämänkin syksyn aikana hallituksen antamissa lakiesityksissä on havaittu

rouva puhemies aivan niin kuin edustaja myller täällä sanoi kyllä ihan normaaliin lainvalmistelutyöhön kuuluu että vaikutusarvioinnit tehdään erityisesti

siitähän ihan silloin ensimmäisillä kyselytunneilla nousi keskustelu ja täällä silloin ministeri rehula lupasi että kaikista hänen hallinnonalansa hallituksen esityksistä tullaan tekemään

ja tuntuu tuntuu kyllä hämmentävältä että kun täällä monena iltana on käsitelty näitä esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöjä niin niin täällä on useita edustajakollegoja jotka ovat jo sanoneet että he ovat suurin piirtein kyllästyneet toistamaan sitä että tästäkin hallituksen esityksestä puuttuu se

siinä mielessä minä kyllä sanoisin että tässä nyt on joku muuttunut ymmärrän että tuoreella hallituksella on kiire saada näitä erilaisia esityksiä eteenpäin mutta kyllä siinä pitäisi kuitenkin muistaa se hyvän lainsäädäntötavan noudattaminen ja näitten vaikutusarvioitten tekeminen

arvoisa puhemies en halua tästä tämän pitempään enää puhua mutta toivon että oppositio esittäisi yhdenkin esimerkin konkreettisesti miten kyseinen nykyinen lainsäädäntö on huonompaa kuin viime vaalikaudella onko todellakin joitakin vastaavia asioita missä viime vaalikaudella on tehty vaikutusten arviointi ja nyt ei ole tehty vaikutusten arviointia minä en ole ainakaan saanut kuulla yhdestäkään konkreettisesta esimerkistä tämän asian osalta

arvoisa puhemies esimerkiksi perustuslaki edellyttää että tehdään tiettyä vaikutusten arviointia katsotaan toteutuvatko perusoikeudet meillä on kansainvälisiä sopimuksia joiden mukaan meidän täytyy yksi näistä on esimerkiksi ykn

mitä sillä vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan se on silloin sitä läpivalaisua katsotaan onko se kestävää lainsäädäntöä kun edustaja kysyi onko tämän hallituskauden lainsäädäntö huonompaa kyllä se on katsokaa millä tavalla perustuslakiasiantuntijat ovat pelkästään lausuneet miltei joka ikisestä lainsäädäntöesityksestä joka on tullut sinne perustuslakivaliokuntaan miltei kaikissa niissä on ollut huomautettavaa
kaksi vastauspuheenvuoroa vielä edustaja heinonen ja edustaja essayah ja sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies kyllä tässä asiassa minun täytyy olla nyt samaa mieltä opposition edustajien kanssa siitä että kyllä vaikutusten arviointi kuuluu ehdottomasti hyvään lainsäädäntötyöhön pitää arvioida vaikutukset sukupuolten välillä lapset perheet myös kuntatalous on tässä kyllä kyllä oltava nyt opposition kanssa samaa mieltä että näissä on ollut puutteita mutta siitä olen eri mieltä että se olisi nyt jollain erityisellä tavalla muuttunut näitä samoja puheenvuoroja kyllä käytettiin tässä salissa viime kaudella ja kannettiin huolta että nämä vaikutusarvioinnit eivät täyttäneet sellaista hyvän lainsäädännön henkeä myös tästä kiireestä puhuttiin jo viime kaudella

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraateille esimerkiksi tämä lapsiasioitten vaikutusten tutkiminen on ollut tärkeää ja täällä tällä viikolla käsiteltiin tämä lapsilisien indeksisidonnaisuuden purkaminen siinähän perustuslakivaliokunta huomautti ihan siitä että tämä vaikutusarviointi oli kyllä todellakin tehty mikä on tietysti sinällänsä hienoa mutta huomautti siitä että se oli tehty huonosti koska siinä oltiin tutkittu tämmöistä keskimääräisyyttä että mitä se keskimäärin vaikuttaa elikkä siellä ei oltu otettu huomioon sitä että että esimerkiksi monilapsisissa perheissä se vaikutus on on aivan toisen tyyppinen kuin mitä se on vaikka yksilapsisessa perheessä ja toisaalta yksinhuoltajaperheessä se on taas jotakin muuta kuin kenties siinä keskimääräisessä isä äiti ja kaksi lasta perheessä elikkä elikkä siinä mielessä kyllä niitä moitteita on tullut ihan tämän talon perustuslakivaliokunnalta siitä on tehty heikosti

arvoisa rouva puhemies kuten jo aikaisemmin totesin tässä aukioloaikojen vapauttamisessa kyse on merkittävästä askeleesta mutta unohtaa ei kuitenkaan saa sitä että päivittäistavarakauppa on tämän aukioloaikojen vapauttamisen jälkeenkin varsin raskaasti

vuosien aikana on muutamaan otteeseen aukioloaikoja säädetty ja säädetty kauppojen pinta aloja ynnä muita sillä seurauksella että lainsäädännöstä on tullut sekava sekä asiakkaan kannalta että kauppiaiden kannalta ja vaikka täällä on moneen otteeseen sanottu että kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä tällä hetkellä kauppojen aukioloihin niin se ei tarkoita sitä että he ovat tyytyväisiä siihen että he tietäisivät milloin kaupat ovat auki ja milloin ne ovat kiinni ja minkäkin kokoiset kaupat siksi on perusteltua että nyt tehdään sitten remontti jolla tästä sekavuudesta päästään ja aukiolot vapautetaan toinen asia joka tässä on koko ajan ollut matkalla mukana on se että tämä on tuonut myöskin hallinnollista taakkaa aivan tarpeetonta säätelyä aivan tarpeettomia maksuja tarkastusmaksuja taikka lupamaksuja jotka ovat rasittaneet erityisesti pieniä kauppoja nyt näistä päästään eroon ja se vie kohti tämänkin hallituksen tavoitetta sujuvammasta suomesta hallinnollisen taakan vähentämisestä ja sitä kautta me saamme

puhemies sen verran kuitenkin lisään tähän vaikutusten arviointiin että se kuuluu kaikkien lakien valmisteluun jokapäiväiseen normaaliin toimintaan kun tätäkin esitystä on tehty niin valmisteluvaiheessa on käyty hyvin paljon keskusteluja että mitkä ovat tämän vaikutukset ja miksi tämä tehdään ja mihin tämä vaikuttaa ei kaikkia näitä tarvitse todellakaan kirjoittaa sillä mielellä siihen esitykseen että tämä vaikutusten arviointi on tämä ja vaikutukset ovat nämä ja nämä vaan sen täytyy näkyä siitä ja ymmärtää että se on koko ajan tehty näissä asioissa ja me täällä salissa juuri keskustelemme siitä mikä tämä

huomisessa äänestyksessä tulossa siihen tulokseen että tämä laki tullaan hyväksymään elikkä se on meidän tekemämme arviointi asiasta

arvoisa puheenjohtaja täällä käsiteltiin näitä yliopiston säästöjä luen teille suoraan nyt mitä valiokunnan päätösesityksessä todetaan kun te sanotte että vaikutusten arviointia on tehty esimerkiksi täällä on tänään käsitelty lakiesityksiä joissa niitä ei ole tehty ja nyt lainaan perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen vaikutusarvioiden puutteiden vuoksi on välttämätöntä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoituksen leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia voitte katsoa nämä kaikki perustuslakivaliokunnan lausunnot joista löytyy hyvin selkeästi se fakta että tällä hallituskaudella on suoranaisia puutteita vaikutusten arvioinnissa

arvoisa rouva puhemies mitä tulee vaikutusten arviointiin tai niiden tekemättömyyteen tekemättömyyteen niin toissa päivänä kun täällä keskusteltiin hyvin monesta etuudesta valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan jo valiokunnan lausumana muistutti että vaikutusten arviointi on tekemättä eli se puute on huomattu mutta varsinainen asiani liian vähälle huomiolle tässä keskustelussa on jäänyt se että tämän kauppojen aukiolon vapauttamisen myötä taataan myös kauppakeskuksien pienyrittäjille arvokas vapaapäivä siis siinäkin tapauksessa että kauppakeskuksen sisäiset keskinäiset sopimukset aukioloa vaatisivat nyt tähän tulee lainsuoja

rouva puhemies tämän lain toteutumistahan tullaan vielä tarkasti seuraamaan ja tekemään siitä erillinen selonteko jonkun ajan kuluttua että nähdään miten tämä tulee sitten vaikuttamaan näihin eri osa alueisiin kuten tässä aikaisemmassakin laissa mikä kaksituhattayhdeksän tehtiin ja sitä seurattiin vuonna kolmetoista muistaakseni siinäkin annettiin selkeä selonteko ja toivon että myös tässä tullaan ja mennään tarkasti ne eri osa alueet lävitse mutta itse ainakin uskon uskon tämän lain todellakin positiivisempiin seikkoihin mitä tässä moni moni edustaja on tuonut esillekin juuri elinkeinon elinkeinon kehittämisen elinkeinovapauden lisääntymisen ja byrokratian vähentämisen osalta todennäköisesti tulee käymään kuten aikaisemmin edustajat ovat kertoneet että meidän kauppojemme aukioloajat määrätyllä tavalla vähenevät mutta sitten ne kohdentuvat paremmin asiakaskunnan liikkeisiin

arvoisa rouva puhemies edustaja järvinen otti vielä esille tämän klausuulin jolla sitten nämä pienet kauppaliikkeet näissä kauppakeskuksissa suojattaisiin ja nyt täytyy muistuttaa siitä mitä edustaja laukkanen täällä totesi että talousvaliokuntahan sai lausunnon muun muassa kauppaketju haloselta jonka omistukseen kuuluvat myöskin carlson tavaratalot jotka toimivat tällaisissa kauppakeskuksissa näille suurille liikkeille joissa nämä nämä henkilömäärät eivät rajoitu sen mukaisesti kuin lainsäädännössä on sanottu tulee ongelma että jos heidän eettiseen arvoperustaansa kuuluu esimerkiksi se että he eivät halua pitää kauppaliikkeitä auki sunnuntaina niin heitä nämä suojaukset eivät nyt sitten tule

eettinen arvoperusta tuli myöskin halpahalli ketjun lausunnossa tosin heillä taitavat kauppaliikkeet olla sillä tavoin että he he eivät ole mukana näissä erilaisissa liikekeskuksissa vaan itse omistavat nämä omat kiinteistönsä jolloin heille ei tätä vastaavanlaista pakotetta ole mutta tässä nyt voisi sanoa että tässä nyt on varsinainen pakkolaki esimerkiksi

arvoisa puhemies en esittele kyllä minulla on ihan normaali puheenvuoro mutta ehkä toivottavasti tästä kuitenkin pääsee hyvin perille mikä tässä asiassa on on se keskeinen kysymys hallituksen esityksen tavoitteena on että vuokrien korotuspaineita voitaisiin suitsia valtion tukemassa asuntotuotannossa ja tähän pyritään muun muassa kohtuullistamalla korjauskustannuksiin varautumista sekä rajoittamalla vuokrien tasausta tavallisten ja erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kesken vuokrien tasauksen rajoittaminen olisi toki voitu tehdä tiukemmaksikin

läpinäkyvämpää esitämmekin vastalauseessamme lausuman tarpeesta lisätä vuokralaisten tiedonsaantioikeutta täällä on useissa puheenvuoroissa aikaisemmin kun on asumisesta puhuttu oltu huolissaan siitä että vuokrayhtiöt syystä tai toisesta keräävät omakustannusvuokria suurempia vuokria ja tätä varten tarvitsemme tätä läpinäkyvyyttä on myös seurattava tarkoin että kun varautumista remontteihin niin kutsutusti kohtuullistetaan pidetään huoli siitä että tarpeelliset korjaukset oikea aikaisesti tehtyä suurin huoli tässä esityksessä liittyy kuitenkin siihen osaan joka tullaan toteuttamaan hallituksen asetuksena siinäkin periaate on kannatettava halutaan kohtuullistaa vuokrassa perittävän omarahoitusosuuden koron määrää jotta vuokrien nousupainetta hillitään tällä hetkellä vuokrataloyhtiöt voivat periä omarahoitusosuudelleen joka on rakennuskohteesta riippuen viisi viiva kymmenen prosenttia

maksimissaan kahdeksan prosentin koron tämä esitetään nyt pudotettavaksi neljään prosenttiin ympäristövaliokunta on mietinnössään huolissaan tämän toimen vaikutuksesta uusien korkotukiasuntojen rakentamiseen ja lausuukin että tämä voi käytännössä muodostua esteeksi uudelle tuotannolle tämä on aiheellinen huoli ja tuli varsin selvästi esille lähes kaikkien asiantuntijoiden lausunnoissa omarahoitusosuuden koron laskemisen vaikutus vuokriin on hyvin marginaalinen noin kaksikymmentä senttiä neliöltä sen sijaan asuntotuotantoon sillä on radikaali vaikutus iso osa nykyisistä muista kuin kunnallisista rakentajista luopuu asuntorakentamisesta tämä on katastrofi tilanteessa jossa kohtuuhintaisten vuokra asuntojen kysyntäpaine erityisesti pääkaupunkiseudulla ja monissa

rakentamista hallitus on omassa ohjelmassaan painottanut asuntorakentamista mutta lääkkeet eivät toimi päinvastoin tällä esityksellä heikennetään pitkään käytännössä ikuisesti vuokrakäytössä olevien edellytyksiä hallitusohjelman mukaan pääpaino korkotuetussa vuokra asuntotuotannossa siirretäänkin niin kutsuttuun kymmenen vuoden malliin jossa lähtövuokra on lähellä markkinahintaa ja jossa asunnot voi myydä jo kymmenen vuoden jälkeen

ryhtyy toimiin esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muuttamiseksi siltä osin kuin siihen sisältyy omien varojen koron puolittamista koskeva ehdotus kiitos

arvoisa rouva puhemies edustaja myller kävi läpi ympäristövaliokunnan tavan mukaan varsin ansiokkaan mietinnön ja nosti sieltä esille tämän asian joka mielestäni olisi ollut ihan aiheellista jopa korjata vielä vielä tässä eduskuntakäsittelyvaiheessa eli tämän omarahoitusosuuden koron rajaamisen valtioneuvoston asetuksella nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin sillä on sinänsä ihan hyvä tavoite eli eli halutaan uskoa että se vaikuttaisi vuokrien vuokrien kokoon mutta jo oikeastaan ennen tämän lain eduskuntakäsittelyä varsin monelta eri taholta tuli tuli esille se että tämän vaikutukset voivat olla jopa käänteiset sen kautta että asuntotuotanto vähenee ja sitä kautta kun kun asuntoja rakennetaan vähempi vuokrat nousevat toisaalta vaikka tämä toteutuisi tämän vaikutus itse tuohon vuokraan on on hyvin hyvin marginaalinen ja kun tämä valtioneuvoston asetuksella säädetään niin niin toivon että sitä sitä pohditaan

sitä on on syytä seurata valiokunta katsoo siksi että koron puolittamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkokäsittelyn aikana tämä on ehdottoman tärkeää tämä hallitus on ottanut yhdeksi selkeäksi kärjeksi sen että meidän pitää saada lisää rakentamista asuntotuotantoa tähän maahan meillä on selkeä ero kun katsotaan viimeistä kahdeksaa vuotta ja ja jaetaan se kahteen eri eri hallituskauteen asuntoministeri jan vapaavuoren aikana suomessa rakennettiin varsin runsaasti asuntoja ja silloin oli käytössä kymmenen vuoden välimalli nyt on myös valmistelussa eli haluamme hakea buustia rakentamiseen sitä kautta ja myös yleishyödyllisyysvaadetta tällä puolella ollaan keventämässä niin että hankekohtaisuus riittäisi tuon yleishyödyllisyysvaateen täyttämiseksi tavoitteena on ennen muuta se että me saisimme vuokra asuntotuotantoa lisää sillä varmin tae siihen että ne vuokrat pysyisivät kohtuullisina tai niitä pystyttäisiin kohtuullistamaan on se että asuntoja on tarpeeksi

muun rakentamisen helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi muun muassa kaavoitusta helpotetaan ja ja virtaviivaistetaan valituksia rajataan kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen eli eli niin että käytännössä ainoastaan ne tuo asia suoranaisesti vaikuttaa ovat ovat enää valitusoikeutettuja tehdään mal sopimuksia jatkossa myös kasvukäytäville elikkä niille aluille missä maa on edullisempaa ja myös varsin tavoiteltava asia jälleen viittaan ruotsiin ruotsissa on mahdollista tällä hetkellä rakentaa kahdenkymmenenviiden neliön pieni lisärakennus tontille vain ilmoitusmenettelyllä ja tämä on myös kirjattu hallitusohjelmaan että se tullaan suomessakin mahdollistamaan meillä myös esteettömyyslainsäädäntöä uudistetaan niin että enää jatkossa kaikkia asuntoja ei tarvitse tehdä esteettömiksi ja tämän uskotaan alentavan

olla pienempiä kun saniteettitilat esimerkiksi voidaan tehdä pienemmiksi niin niin säästetään niistä kalliista neliöistä myös hallitusohjelmassa on kirjattu että korjausrakentaminen ei enää jatkossa tule laukaisemaan niin sanotusti uudisrakentamistasoisia

yksi toimenpide millä haluamme helpottaa rakentamista ja saada myös korjausrakentamista eteenpäin korjausrakentamisen suuri nimenomaan silloin kun halutaan hakea asumisesta myös säästöjä energiansäästön kautta arvoisa puhemies toivon että hallitus vielä asetuksen antamisen yhteydessä pohtii tämän omarahoitusosuuden koron rajaamista kahdeksasta neljään prosenttiin sillä ei ole sellaisia vaikutuksia kuin mitä sillä tavoitellaan

puhemies asumisen ja rakentamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa monin eri tavoin tämän hallituksen esityksen tavoitteena on nimenomaan edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemissa vuokra ja asumisoikeusasunnoissa elikkä ara asunnoissa ja tämä hallituksen esitys on myös hallitusohjelman mukainen tällä esityksellä kielletään kohtuuttoman suuri tuleviin korjauksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa esityksen mukaisesti myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella alennettaisiin asukkailta perittävä omistajan omarahoitusosuudelle laskettava enimmäiskorko kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin tuo nykyinen kahdeksan prosentin korko on ollut jo kauan voimassa ja se on myös huomattavan korkea nykyiseen korkotasoon verrattuna tätä koron laskua ovat kritisoineet varsinkin yksityiset ara tuotannon rakennuttajat huomattavaa kuitenkin on mielestäni se että yksityiset toimijat rakennuttavat tänä päivänä hyvin vähän normaaleja ara vuokra niitä rakennuttavat pääasiassa kuntien hallinnoimat rakennuttajat tämän hallituksen esityksen tavoitteena on siis edistää asumiskustannusten kohtuullistamista tätä on myös seurattava miten tämä toteutuu jatkossa hallitukselta on tulossa useita esityksiä joilla pyritään lisäämään nimenomaan kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoa esimerkiksi vaikkapa uudella kymmenen vuoden välimallilla vuokra asuntojen tuotantoon sekä kohdekohtaisista

voidaan kehittää rakentamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa myös monin eri tavoin byrokratiaa ja normeja purkamalla

hallituksen esityksestä keskusteltiin meidän valiokunnassamme ympäristövaliokunnassa todella pitkään ja paljon ja kuuntelimme ja kuulimme hyvin paljon eri asiantuntijoita tämän hallituksen esityksen tavoitteena on valtion tukemien vuokra asuntojen vuokrien alentuminen pääkaupunkiseudulla kasvukeskuksissa asuntotarjonta on on ollut jo pitkään riittämätöntä tämä ongelma on tiedostettu hyvin muun muassa meidän hallitusohjelmassamme ja nyt mietittävissä toimenpiteissä vuokrataso on täällä pääkaupunkiseudulla noussut ja se on koko ajan vaikeuttanut pieni ja ja keskituloisten kotitalouksien tilannetta tarjontaa on saatava tänne lisää

rakennusmarkkinoiden kilpailu pitää saada toimimaan entistä paremmin kaavoitettuja tontteja tulee saada lisää kaikenlaisia toimenpiteitä tulee saada tehtyä jotta tänne saataisiin kohtuuhintaista asuntoa sitä ei todellakaan tehdä yhdellä ainoalla lailla tai

tämän lain valmisteluvaiheessa ja valiokuntakäsittelyssä tuli hyvin selvästi esille että

vähemmän tarpeellista sääntelyä tulee purkaa näissä rakennuspuolen asioissa meillä on todella paljon turhaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä toki laatu ei saa missään nimessä heikentyä nämä valtavat säännösmäärät ovat aiheuttaneet muun muassa sen että ne ovat suuri este puurakentamiselle puurakentaminen on asia mitä meidän täytyy tällä vaalikaudella saada vietyä eteenpäin se onkin varmasti meidän seuraava iso haaste muun muassa ympäristövaliokunnassa miten me voisimme edistää tätä asiaa eteenpäin puurakentaminen on tehty kalliiksi erityisesti erilaisilla sääntelyillä mutta tämän päivän osaamisella ja on puurakentamisesta tehtävissä hyvinkin turvallisia vaihtoehtoisia ja ihan kohtuuhintaisia toimivia ratkaisuja tämän esityksen mukaan vuokrasta perittävän omistajan omarahoitusosuuden korko ehdotetaan rajattavaksi valtioneuvoston asetuksella nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin tässä on riskejä mutta emme me me voi odottaa tumput suorina koko ajan mitä alkaisi tapahtumaan on yritettävä ja käsitykseni mukaan nämä toimenpiteet ovat kokonaisuutena oikeansuuntaisia ja pyrkivät alentamaan vuokratasoa tai ainakin hillitsemään sitä

on osa laajempaa kokonaisuutta jolla pyritään vaikuttamaan vuokra asuntojen saatavuuteen ja hintojen kohtuullisuuteen on hyvä että meillä on hallitus oppositio systeemi jos oppositio laittaa meidät hyvinkin paljon miettimään näitä asioita eri näkökulmilta mahdollisimman hyviä ratkaisuja sen työn saimmekin sitten tehtyä tähän valiokunnan mietintöön hyvin kriittisen kirjoituksen mutta siitä huolimatta oppositio jätti siitä

omat kirjoituksensa eriävät mielipiteensä no jättivät kuitenkin lausuman siitä elikkä me emme päässeet tässä asiassa yhteisymmärrykseen mutta kyllä me yritimme parhaan tuloksen saada siinä meillä oli todellakin hyvä valiokuntaneuvos työstämässä tätä asiaa ja pääsimme melkein yhteisymmärryksellä asiassa eteenpäin mutta nyt sitten on uusia esityksiä tulossa tässä tätä kokonaisuutta parannettua vielä eteenpäin

puhemies on todella totta että valiokunnan mietintö oli hyvin kriittinen ja siinä hyvin selkeästi sanottiin että että tällä tuskin saadaan

asuntotuotantoa liikkeelle päinvastoin ja myöskin oli tähän asumisen kohtuuhintaisuuteen hyvin kriittinen näkemys sanon tähän sen että myöskään en näe millään niillä esityksillä joita on ollut julkisuudessa

on suurin piirtein markkinavuokrien hintaista minun mielestäni meidän ei julkisen rahan kautta korkotuen kautta pidä tukea markkinahintaista vuokra asuntotuotantoa vaan kaikki se tuki mikä on käytettävissä pitää käyttää kohtuuhintaisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan vuokra asumisen tukemiseen nythän tämä malli selvitysmies rossilahti selvitti olisi tällainen kymmenen vuoden malli jossa esimerkiksi tämä

omarahoituskorko olisi kuusi prosenttia tässä neljänkymmenen vuoden korkotukimallissa josta nyt on puhe se olisi tämä neljä prosenttia eli tästä markkinaehtoisesta vuokratuotannosta tehdään edullisempi rakennuttajalle kuin tästä pitkään vuokra asuntokäytössä olevasta tuotannosta

arvoisa puhemies tällä hallituskaudella ollaan tekemässä toimenpiteitä että nimenomaan ne ketkä näitä asuntoja eniten tarvitsevat sinne myös pääsevät eli on tulossa rajauksia ja tulorajoja ja myös tulorajoja ollaan valmiita tarkastamaan sen mukaan kun kun tulot kasvavat se on varmasti järkevää että niissä asunnoissa asuvat ne jotka niitä asuntoja eniten tarvitsevat mikä sitten asumisen hintaan eniten vaikuttaa on se että meillä pitää olla riittävästi asuntotuotantoa jos me katsomme suomea isommassa kuvassa niin ei meillä ole oikeastaan kuin pääkaupunkiseutu ja ehkä muutamia suuria kaupunkeja muita joissa on tämäntyyppisiä ongelmia sen takia tällä alueella on tärkeää se että tänne saadaan asuntotuotantoa yleensäkin lisää eli kun asuntoja on tarjolla niin sitä kautta myös hinnat pysyvät kohtuullisina tällä hetkellä kaikkiin asuntoihin on tunkua ja tarvetta puhumattakaan siitä mitä sitten tulee tapahtumaan kun kun osa joka tapauksessa näistä turvapaikanhakijoistakin tulee tulee asunnon saamaan itse en usko siihen hajasijoittamiseen ja siihen että he pysyisivät ympäri koko suomenmaan vaan kyllä ne ihmiset tulevat myös hakeutumaan kohti pääkaupunkia tai muita kaupunkiseutuja ja tulevat aiheuttamaan lisää haasteita asuntotuotannolle

arvoisa rouva puhemies hallitus sekä edistää asuntotuotantoa ja etenkin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa sitä rakennuttamista rakentamista että myös hillitä asumis ja vuokrakustannusten nousua johon johon tämä hallituksen esitys nimenomaan tähtää ja sitten jatkossa on tulossa niitä hallituksen esityksiä jotka sitten tähtäävät siihen että sitä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa saadaan toteutettua ja siihen vaikuttavat monet asiat yksi yksi iso asia on siinä kaavoituksen

meille myöskin toteutukseen asti itse tähän rakentamisen ja asuntojen hintaan sitten voidaan vaikuttaa myös monin eri tavoin aina sieltä kaavoituksesta suunnittelusta materiaalien valinnoista ja itse rakentamisesta lähtien kuten jo aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin iso asia on se miten me saamme rakentamisen byrokratiaa ja normeja purettua kuinka paljon tarvitaan esimerkiksi pysäköintipaikkoja per asunto tarvitaanko jokaiseen taloon väestönsuoja ja niin edespäin itse toivon että myöskin

sosialidemokraatit eivät kannattaneet sitä kymmenen vuoden välimallia

josta neuvoteltiin edellisessä hallituksessa ja sen takia sitä ei annettu myöskään hallituksen esityksenä juuri sen takia että sillä ei varmisteta kohtuuhintaista asumista kysyn edelleenkin sitä minkä vuoksi esimerkiksi nyt kun kaikkein pienituloisimmilta leikataan koko ajan ollaan antamassa julkista tukea enemmän

ehkä kymmenen vuotta jolloin nämä asunnot voidaan myydä tai sitten saattaa saattaa ilman rajoituksia markkinahintaisiksi minä en vain ymmärrä tätä asiaa itse haluaisin nimenomaan että kaikki se julkinen tuki mikä on käytettävissä käytettäisiin siihen että meillä olisi kohtuuhintaista asumista nimittäin kun ollaan huolissaan julkisten menojen kasvusta niin tällä asuntopolitiikalla mitä hallitus nyt esittää luodaan vain paineita kuntien asumistukimenoille tämä ei varmaankaan voi olla se tavoite jota jota tässä tässä tavoitellaan sitten tämä tulorajojen käyttöönotto arava asunnoissa se jos mikä lisää byrokratiaa koska joka kerran kun asunnon vaihto tapahtuu tulot tulot pitää tarkistaa toisaalta tämä ei ole edes mikään ongelma on vain pieni prosentti sellaisia henkilöitä

joita tarkistamalla tähän voisi saada saada muutoksen vielä toinen asia on se että että on tärkeätä myöskin että eri asuntoalueilla on erilaisia perheitä sillä tavalla mahdollistetaan tällainen tasainen

arvoisa rouva puhemies nykyisillä säädöksillä nykyisillä laeilla me emme pysty edistämään kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoa siksi on tehtävä myöskin joitakin muutoksia yksi iso asia olisi se että koko koko yleishyödyllisyyssäännöksiä tarkasteltaisiin miten niitä voidaan kehittää ja muuttaa se on iso asia meillä on tänä päivänä

niin paljon säädöksiä siellä että läheskään kaikki eivät tiedä mitä ne tarkoittavat ja ne tavallaan kumuloivat toisiaan itse mielelläni kuulisin mitä edustaja myller sitten haluaa mitä keinoja on kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotannon lisäämiseen mitä ne ovat kyllä meidän joitakin muutoksia on tehtävä ja nyt hallitus on myöskin lähtenyt tekemään näitä muutoksia sieltä on tulossa uusia lakiesityksiä

arvoisa puhemies yleishyödyllisyysvaadetta ollaan nimenomaan muuttamassa niin kuin olemme hallituksen ohjelmassa yhdessä sopineet se on se on iso muutos myös että luovutaan siitä että

on riittävä riittävä varmasti varmasti se hankekohtainen yleishyödyllisyysvaade toisena mitä on myös keskusteluissa ollut esillä on ollut se voisiko samassa talossa ehkä vähän tulen edustaja myllerin kanssa samoille ajatusmaailmoille olla myös omistusasuntoja ja myös tämäntyyppistä tuotantoa meillä on tämänsuuntaisia ongelmia monissa pienemmissä kunnissa myös pienemmissä kaupungeissa että ei löydy riittävästi tarvetta esimerkiksi omistuskerrostalolle ja niitä ei saada rakennettua mutta jos se voisi olla tällainen malli missä olisi erilaista asumista samassa talossa niin ratkaisu voisi löytyä joko eri kerroksia eri rappuja tai sitten siellä tyytyväisesti sekaisin uskoisin että ne ratkaisut olisivat olisivat ihan hyviä mutta kyllä se isoin

pitkittää tätä keskustelua mutta haluan nyt vain sanoa sen että kysymys on todellakin siitä miten rakennetaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ei niin että me tuemme julkisilla varoilla

yksityistä voitontavoittelua tälläkin alalla sen takia olen kyllä huolissani nyt siitä mitä tuo yleishyödyllisyys sitten tulevaisuudessa tulee tarkoittamaan tässä jo sanottiin että höllennetään näitä näitä säädöksiä tällä hetkellähän varsinaista yleishyödyllistä rakentamista tekevät kuntien asuntorakennuttajat sitten y säätiö a kruunu joka on on lähtemässä liikkeelle pitää nyt sitten tukea nimenomaan näitä todellista yleishyödyllisyyttä ilman voitontavoittelua tekeviä asuntorakentajia ilman muuta ainakin siitä asiasta olemme täysin samaa mieltä että kaavoitus on aivan keskiössä ja sen takia pitää käyttää näitä mal sopimuksia sillä tavalla että että saadaan sitä kautta se

ja sitten sitten liikenteen solmukohtien avaamiseen myöskin täydennysrakentamista hyvin monella tavalla voidaan tehdä sitten hallituksen pitäisi purkaa nämä päätökset jotka se on tehnyt esimerkiksi aravatuotannon omavastuukoron nostamisesta kolmeen pilkku seitsemään prosenttiin kun se tällä hetkellä on yksi prosentti tämä on äärimmäisen tärkeää tässä yhteydessä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tuo oli hyvä puhe edustaja kulmalalta mutta tuolla käytännössä kun näkee näitä minä olen joutunut paljon edellisessä työssäni kohtaamaan näitä tilanteita mitä siellä tulee tuolla kentällä niin olemattomista rikkeistä vahingoista mitä liikenteessä vuosittain sanon esimerkin jos loskakeli on ja tuolta metsästä haetaan kuorma ja se vaaalla laitetaan siihen se on siinä lähtöpäässä täysin laillinen kun se tulee määränpäähän siellä on tuhat viiva kaksituhatta kiloa semmoista tavaraa joka on matkalla tarttunut muuta kuin lappu käteen näitä kun saa kolme virhettä vuodessa niin kortti pois kaksi kuukautta kaveri on ilman mitään tuloja ja ylikuormamaksut ja kaikki siihen päälle virheistä rangaistaan kaksi kuukautta kortti pois on kova rangaistus kerron vielä toisen esimerkin yksityisyrittäjä ajoi meille puuta sai sakon väärästä sidonnasta jossa liina oli pikkusen vinossa roiskeläpästä toinen ja sitten ylitti työaikaa muutaman minuutin nämä ovat inhimillisiä erehdyksiä kortti pois mutta se se vekseli lankesi sille kaverille yksityisyrittäjälle joka kuukausi pillit pussiin ja lopetetaan homma en minä ymmärrä tätä rangaistuskäytäntöä että se on näin kovaa kuitenkin meillä joukkoraiskauksesta saa tämmöisen ehdollisen lapun joka ei vaikuta elämään ja erehdyksestä ja toimeentulo menee niin nämä eivät mene oikein yksiin tässä oikeusvaltiossa

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja kulmala vai pitäisikö tituleerata kirjailija kulmala kävi ansiokkaasti läpi tämän ylikuormamaksun kolminkertaistamisen ja siihen liittyvät mahdolliset kipupisteet ja ongelmat valiokunnassa myös kuultiin asiasta paljon ja epäterve kilpailu ja tiestön kunto monessa eri puheenvuorossa asioiksi mitä varten tätä maksua ollaan muun muassa nostamassa on totta että tieliikenteessä valvonta on vähentynyt ja varmaan osasyy on tosiaan tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen mutta korostaisin myös sitä että aina ei ole kyse tahallisesta ylikuormasta yrittäjän tai kuljettajan taholta vaan täällä on otettu esiin nämä lumen jään ja loskan tuomat ongelmat viljan paino on myös aika hankala arvioida aina ei ole puntaria käytettävissä kun kuormaa tehdään tässä olisi varmasti syytä korottaa tuosta viidestä prosentista samoiten tämä tahattomasta virheestä kortin menettäminen on äärimmäisen kova rangaistus kuljettajalle tai tai yrittäjälle jos hän menettää kortin ja mahdollisuuden tehdä ammattia mutta joustoa ja ymmärtämystä tuolta tien päältä löytyy ja siinä täytyy kyllä antaa poliisille kiitosta tänä päivänä että he kyllä sen jouston käyttävät mihin heillä on

arvoisa rouva puhemies tässä edellisessä puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota tähän joustoon ja mielestäni tämä oli erittäin aiheellista ja ja kannatan kyllä tätä ajatusta edustaja hakkarainen otti esiin todellisen ongelman jos otamme vaikka esimerkiksi kuorman joka ajetaan oulusta helsinkiin lumisateella niin matkan varrella saattaa tulla tuhatkin kiloa ylimääräistä painoa kuorma autoon ja jos se on lastattu lähtiessä täyteen niin sitten ylipainoa on väistämättä jossain vaiheessa matkaa toki kuljettajan velvollisuus on tällaistakin tarkkailla ja ei loskaakaan saa määrättömästi kertyä auton kyytiin mutta tietty jousto ja toleranssi olisi syytä siellä tien päällä pitää poliisilla on varmasti ammattitaito ja harkintakyky tässä asiassa jos vain lainsäätäjä antaa siihen mahdollisuuden ja

arvoisa puheenjohtaja kuten tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa totesin siinä liikennevalvonnassa kaksi ammattilaista kohtaavat toisensa elikkä ammattitaitoinen autoilija ja ammattitaitoinen poliisi molemmilla täytyy olla pelisilmää ja ei poliisin tarvitse joka ikisestä napsahduksesta ja ylikuormasta sakottaa se voi antaa huomautuksen ja poliisin toimintahan perustuukin siihen että huomautuksin ohjein ja kehotuksin ohjataan sitä liikennettä ja silloin tahallisista rikoksista rangaistaan sama asia on ammattitaitoisella kuljettajalla kun hän lähtee oulusta kohti helsinkiä niin jos sitä lunta tai loskaa kerääntyy siihen rekkaan niin hänen tulee se nykyisen lain mukaan poistaa sieltä ei ei voi tulla yli tuhatta kiloa muuta kuin sohjossa silloin kun sohjossa ajetaan rekalla niin sitä painoa tulee sinne mutta se rekka pitää silloin kun käy itse kahvitauolla jossakin tyhjätä siitä sohjosta näin se vain menee

arvoisa puhemies kuten edellinenkin asia nämä kaksi seuraavaakin asiaa mietintöä ovat yksimielisiä totean tässä että tämä ja seuraava asia elikkä hallituksen esitykset kaksikymmentäneljä on matkan aikana käsitelty yhdessä ja käsittelyn yhteydessä on tullut selvääkin selvemmäksi että nämä asiat eivät ole kovin yksiselitteisiä vaan ne ovat monitahoisia ja ja monimutkaisia tässä vaiheessa on syytä kiittää valiokunnan jäseniä ja neuvoksia tämän käsittelyn eteenpäinviemisestä sekä myös ministeri berneriä yhteistyöstä koska nämä käsitelty yhdessä niin tässä asiat hieman menevät kenties sekaisin ja ja ne ovat kuitenkin eri asioina ja eri mietintöinä tänne tulleet mutta koetan tuoda tässä esittelypuheenvuorossa nyt esille niitä ongelmia ja ja sitä käsittelyn monimutkaisuutta en siis lue mietintöjä läpi mutta suosittelen että kaikki lukevat niistä meillä on erinomaisia neuvoksia jotka ovat saaneet asioita hyvin tekstin muotoon nyt tässä tässä esittelyssä on kyseessä laki joka koskee ajoneuvoluokkia nämä ajoneuvoluokat muutetaan tässä vastaamaan eun ajoneuvoluokkia ja poistamaan tätä meidän kansallista päällekkäisyyttä yleensäkin ottaen

tämä uusi lainsäädäntö tulee sallivammaksi tämän on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa tämä mahdollistaa monenmuotoisien uusien sähkökäyttöisien kulkuneuvojen käyttöönoton muun muassa tämmöiset segwayt ynnä muut mitkä ovat tähän asti olleet tavallaan tuntemattomia vekottimia meidän lainsäädännössämme mutta nyt nyt vuodenvaihteen jälkeen mahdollista näihin eri sähköisiin kulkuneuvoihin kävelyn avustimiin liittyy paljon kysymyksiä edelleenkin ja yksi iso kokonaisuus tai oikeastaan kaksi asiaa asiaa tähän liittyen

siihen pitääkö näitä rekisteröidä jotenkin ja jos pitää rekisteröidä niin miten ne merkitään ja mihin ja miten ajoneuvo vaihtaa omistajaa sitten näin ollen myös vakuutusasiat tässä suhteessa ovat jonkinmoisen kysymysmerkin alla alla

tästä syystä me päädyimme lausumaan jossa jossa toteamme että tätä liikenneturvallisuusosiota tarvitsee seurata ja sitten reagoida reagoida siihen tämä ajoneuvoluokka tuo myös esille sen uuden tosiasian että traktorit saavat useamman eri luokituksen tulevaisuudessa on traktoreita eri tarkkoine koodimerkintöineen koodimerkintöineen mutta nopeus erottaa niitä eli on traktoreita jotka kulkevat alle neljäkymmentä kilometriä tunnissa on traktoreita jotka kulkevat neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa ja sitten on vielä niitä traktoreita mitkä kovempaa ja nämä ovat rakenteellisia nopeuksia

nyt kun tähän vielä lisätään se että meillä on nykyisen kansallisen lainsäädännön perusteella liikennetraktoreita jotka kulkevat rakenteellisella nopeudella kilometriä tunnissa niin meillä on on todella monipuolinen traktorikalusto käytössämme tämän jälkeen se miten näitä uusia traktoreita tai vanhoja traktoreita voidaan ajaa tulevaisuudessa ja käyttää ja mihin ei ole kovin yksiselitteistä kun mietitään traktoreita niin ensimmäiseksi tulee mieleen että se on semmoinen millä maanviljelijä ajaa pellollaan ja niin edespäin mutta kun kaikissa näissä luokissa on mahdollista että se on mönkijä tai joku muu vastaava kulkuneuvo niin tämä on tosiaan monitahoinen asia

tämä tulee siis vuodenvaihteessa voimaan ja ettei meillä olisi täydellinen katastrofi edessä niin sen takia me päätimme pistää

että maa ja metsätalouskäytössä voi oikeastaan tämä nykytilanne pysyä voimassa elikkä nykyajo oikeuksilla voi ajaa nykyistä kalustoa mutta kuitenkin näitä uusia ajoneuvoluokkia tullaan käsittelemään isompana kokonaisuutena seuraavassa ajokorttilainsäädännössä tarkemmin tässä on tämän ajoneuvoluokan esittelyosuus esittelyosuus elikkä siellä tulee sähköisiä monennäköisiä kulkuneuvoja ne mahdollistetaan ja traktoreihin tulee monia uusia luokkia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies eli nyt lähdetään käsittelemään niitä ajokortteja millä edellä mainittuja ajoneuvoja mitkä lukeutuvat moneen eri ajoneuvoluokkaan saa ajaa

kuten viime puheen aloitin edelleen toistan sen että tämä on erittäin monimuotoinen ja monitahoinen eikä kovin yksiselitteinen asia me käsittelyn aikana havaitsimme useita ongelmakohtia joita olisi kenties hyvä parantaa vielä matkan varrella valiokunnan käsittelyn aikana tehtiin tehtiin jo muutosliikkeitä mutta todettiin edelleenkin yksimielisesti se että kun meillä on tiedossa että tulee iso ajokorttiuudistus niin siinä vaiheessa kehotettiin valmistelevia valmistelevia virkamiehiä kiinnittämään huomiota näihin meidän käsittelyssä havaitsemiimme ongelmiin

yksi asia on se

mitä ajoneuvoja tulevaisuudessa käytetään mihinkin tarkoitukseen eli nyt näiden liikennetraktoreiden osuus tästä traktorimäärästä on jo kohtalaisen suuri ja kun äskeinen ajoneuvoluokka sallii sen keskimmäisen rakenteellisen nopeuden olevan hieman korkeampi kuin nykyinen neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa niin siinä voi tulla tietynlainen kilpailuvääristymä raskaan kaluston suhteen jos niitä käytetään muuhun kuin maa ja metsätalouteen tämä on semmoinen mitä tulee seurata eli tämä kuljetusalan mahdollinen kilpailuvääristymä se mikä on toinen asia lain on vastattava sitä maailmaa missä me elämme on seurattava minkämoisia sähköisiä aparaatteja meille tulee tulevatko jonkinnäköiset mönkijät muuttumaan ja lisääntymään ja mihin niitä kaikkia käytetään elikkä lain on vastattava muuttuvaa maailmaa tulevaisuudessakin mitä

tulee tähän voimaantulosäädökseen mistä jo äskenkin kerroin ajo oikeuden siirtyminen nykyisellä kalustolla nykyisillä ajo oikeuksilla

säilyy tähän yhteyteen lausuimme myös sen että tätä tilannetta on seurattava myös näiden ajokorttien suhteen että vastaako se sitä tarvetta mikä oikeasti on olemassa jos jotain havaitaan matkan varrella niin sitten on reagoitava tosiaan ja vaikkapa siinä isossa ajokorttiuudistuksessa on palattava

tämä on siinäkin suhteessa mielenkiintoinen että jos asiaa lähestyy sen kuorma autoyrittäjän kannalta metsätalousyrittäjän kannalta liikenneturvallisuuden kannalta tai viisitoista vuotiaan koululaisen kannalta tai autokoulujen kannalta niin aina saadaan samaan kysymykseen eri vastaus että mitä tästä pitäisi tulla tämä on tosiaan niin monitahoinen

fakta on se että nämä liikennetraktorit eivät ole aina niitä pellolla kulkevia vaan niitä on näitä mönkijän tapaisia ja jollekin vaikkapa poroisännän lapselle se mönkijä mikä on rekisteröity liikennetraktoriksi on se väline millä hän käy koulussa tämän johdosta me päädyimme siihen että näissä alemmissa ajoneuvoluokissa niitten ajo oikeuteen oikeuttava ajokortti elikkä t tai lt

tulee saada jo viisitoista vuotiaana eli mahdollistetaan myös tämä koulussakäynti sitten näillä vekottimilla sitten tämä turvallisuusnäkökanta

keskusteltiin tästä käsittelykokeesta mutta siinä on hieman ongelmia autokoulujen suhteen koska kovin harvalla autokoululla on traktori peräkärryineen käytössä tämä on tämä on semmoinen ongelmakohta mihin tulee kiinnittää huomiota ja tähän käsittelykokeen vastaavuuteen ajoneuvon vaativuuteen liikenteessä tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ja ja katsottava jos siihen löytyy joku viisasten kivi mutta niin tai näin tässä nyt meidän ehdottamassamme tähän neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa ajoneuvoluokkaan oikeuttavaan lt kortin ajamiseen elikkä viiteentoista vuoteen tarvitsee huomioida tämä turvallisuus autokoulun opetusta on kehitettävä yleensäkin tässä suhteessa varsinkin sitten koska on muitakin keinoja ajaa ajokortti kuin autokoulussa on lisättävä turvallisuutta parantavia

edelleen toistan kiitokset tässä monimutkaisessa asiassa ja edelleenkin nämä asiat ovat yksimielisiä kiitos

arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunta on tosiaan käsitellyt tätä ajokorttiuudistusta hyvin perusteellisesti ja valiokunnan yleisperusteluissa jo

käyttötottumusten osalta on hyvin tärkeää seurata mitä ajoneuvoja jatkossa käytetään ja mihin tarkoituksiin ja tältä pohjalta arvioida miten tiellä liikkuvien tarpeet kehittyvät myös ajokorttilainsäädännön ja sääntelyn tasapuolisuuden näkökulmasta valiokunta pitää nyt käsittelyssä olevaa esitystä eräänlaisena välivaiheena ratkaisuna jolla toteutetaan joitakin välttämättömiä muun muassa ajoneuvoluokkien muutoksista aiheutuvia ratkaisuja ja muutoin pyritään löytämään tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen kompromissiratkaisu niin kuin tuossa puheenjohtajan esityksessä jo kuultiin seuraavana vaiheena valiokunnan mielestä tulee alle kuusikymmentä kilometriä tunnissa traktoreita koskeva traktorikorttiasia ottaa esille yhtenä askeleena tähän suuntaan valiokunta ehdottaa tässä vaiheessa t ja lt luokan ikävaatimusten yhtenäistämistä viidentoista vuoden vähimmäisikärajaksi valiokunta myös katsoo että oikeuden liikennetraktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla t tai b luokan ajokortilla tulee tässä vaiheessa säilyä ennallaan maa ja metsätalouden kuljetuksissa ennen lain voimaantuloa liikennetraktoreiksi rekisteröidyillä traktoreilla niin kuin kuulostaa tämä asia on aika haasteellista selvittää mutta uskon että tämä tästä pikkuhiljaa valkenee meille kaikille hallituksen esityksessähän on arvioitu että erityisesti jatkossa markkinoille tulevien yli kuusikymmentä kilometriä ja kokonaismassaltaan kolmetuhattaviisisataa kiloa olevien traktoreiden käyttö tavarankuljetuksissa tulee kyllä kasvamaan valiokunta kiinnittää siis huomiota siihen että ehdotusta jonka mukaan traktoreita saisi jatkossa käyttää vain tavarankuljetuksiin ilman ammattipätevyyttä tulee seurata erittäin tiiviisti jotta tämä mahdollinen kilpailutilanne tuolla maansiirto ja kuljetusalalla pystytään arvioimaan uudelleen valiokunta pitää myös markkinoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja kuljetusyritysten tasapuolista kohtelua tärkeänä ja korostaa tässä liikennevalvonnan roolia ja harmaan talouden torjuntaa elikkä tässä voisi sanoa niin kuin valiokunnan mietintölauseessakin on sanottu että valiokunta ei pidä esitystä täysin ongelmattomana tämä on syytä tuoda jo tässä vaiheessa esille että tästä pystytään sitten tulevaisuudessa tekemään entistä selkeämpi valiokunnan yksityiskohtaisissa perusteluissa on nostettu esille tämä että valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella että viidentoista vuoden vähimmäisikäraja on riittävä t ja lt luokassa ja saadun selvityksen mukaan traktoreita ei ole koettu liikenteessä erityisen liikenneturvallisuusongelmaisina koska tilastot kertovat että merkittäviä ja isoja määriä onnettomuuksia ei ole tapahtunut no näitä ajokortin saamisia käsittelykokeita ja näitä pitää pyrkiä sitten tietenkin vahvistamaan ja tärkeää olisi että se suoritettava koe pystyttäisiin ajamaan sillä kyseisellä traktorilla millä sitten mahdollisesti tullaan aikanaan tekemään sitä työtäkin tässä voimaantulosäännöksen kohdassa vielä ehdottaa tätä siirtymäsäännöstä joka on tässä vaiheessa hyvin tarpeellinen lisäys ja huomio elikkä tämä siirtymäsäännösoikeus traktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla t ja b luokan ajokorteilla säilyy tässä vaiheessa ennallaan maa ja metsätalouden kuljetuksissa

näillä liikennetraktoreilla mitkä on rekisteröity tämä on myös yksi asia mikä saattaa aiheuttaa pientä epäselvyyttä tuolla liikenteessä ja tien päällä mutta uskon että se selviää oma henkilökohtainen mielipiteeni on että tämä lainmuutos on sukupuolineutraali eikä erikseen tarvitse mitään vaikuttavuusarviota

arvoisa rouva puhemies

on tiennyt omat oikeutensa tien päällä lain tuntemusta on pitänyt löytyä ajokorttilainsäädännöstä polttoaineita koskevasta lainsäädännöstä sekä yhdistelmien painoluokituksiin liittyvistä säännöksistä oikeustapauksista voidaan päätellä nykytilan olleen hyvin tulkinnanvarainen lainsäädännön muutoksella onnistutaan poistamaan käyttötarkoitukseen perustuva traktoreiden luokittelu yksinkertaistamalla traktoreiden ajokorttiluokat kolmeen luokkaan samalla luokitteluvastuu siirtyy käytännössä valmistajalle joka joutuu määrittelemään tulevaisuudessa traktoreiden nopeusluokat näin tulkinnallisuus käytännön tilanteissa helpottuu oleellisesti

ajokorttiuudistukseen ehdotetaan siirtymäsäännöstä jonka turvin nykyisiä rekisteröityjä nopeita traktoreita voidaan vuodenvaihteen jälkeen ajaa nykyisillä traktorin ja henkilöauton ajokorteilla maa ja metsätalouden ajoissa kuten tähänkin saakka siirtymäsäännös tarvitaan jotta uudistus ei nykyisten traktoreiden ajokorttivaatimuksia tämä on todella tarpeellinen lisäys alkuperäinen esitys olisi johtanut siihen että liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi kautta maataloustraktoriksi rekisteröidyn traktorin ajamiseen olisi vuodenvaihteen jälkeen tarvittu uusi lt ajokortti tai kuorma autokortti moni viljelijä olisi joutunut kiireellä suorittamaan uuden lt ajoluvan siirtymäsäännös niputtaa yhteen nykyisen ajokorttikäytännön ja nykyiset traktorit valiokunnan mietinnön mukaan liikenne ja viestintäministeriössä suunnitellaan mittavia ajokortteja ja ammattipätevyysvaatimuksia koskevia säädöshankkeita ajokorttilain kokonaisuudistuksen yhteydessä pitää tarkastella myös traktoreiden hallintaan liittyviä kriteereitä pelkän teoriaosaamisen lisäksi nykyiset traktorit poikkeavat ajo ominaisuuksiltaan kuorma autoista erityisesti poikkeuksellisissa tieliikennetilanteissa kun traktoriin kytketään vielä kuormattu perävaunu yhdistelmän hallittavuus poikkeustilanteessa on täysin toisenlainen vaikkapa rekkayhdistelmään verrattuna käytännön arkityössä moni rekkakuski on esimerkiksi yritykseni työssä kertonut ottaneensa lyöntivälejä sydämeensä kun yhdistelmä onkin korjausliikkeeseen reagoinut rekkaan verrattuna täysin poikkeavalla tavalla varsin hyvänä pidän valiokunnan mietinnössä sitä että valiokunta alensi enintään kuuttakymppiä kulkevien nopeiden traktoreiden ajamiseen lt ajokortin ikärajan viiteentoista vuoteen tällöin t ja lt ajoluvan ikäraja on sama viisitoista vuotta ikärajan alentaminen parantaa maaseudun nuorten työllistymistä kesäaikoina merkittävästi kuten tähänkin asti on tapahtunut siirtymäsäännöksiin jäi vielä ainakin yksi kompastuskivi on tarpeetonta byrokratiaa jos yli kaksikymmentä vuotta samalla traktorilla maa ja metsätalouden kuljetuksia suorittaneelta henkilöltä vaadittaisiin lt kortin saamiseksi uusi teoria ja ajokoe aiemman ajo oikeuden turvaamiseksi kun asia voitaisiin ratkaista pysyttämällä saavutetut ajo oikeudet toimivilla siirtymäsäännöillä jos tämä elämänsä traktorilla ajanut henkilö rekisteröi uuden traktorin tämän lain voimaantulon jälkeen hänen on käveltävä koulunpenkille hakemaan lt ajo oikeus vaikka teknisesti traktori on täsmälleen sama kuin tämän vuoden loppuun rekisteröity traktori hallitusohjelman kaipuulle sääntelyn tässä lakimuutoksessa vielä sijaa valiokunnan mietintöä lukiessa toivon että seuraavassa ajokorttilain kokonaisuudistuksessa valiokunta kuulisi herkällä korvalla myös traktoriyrittäjiä sekä heidän nyt valiokunnan mietinnössä korostuu poikkeuksellisen vahvasti huoli kuorma autoliikenteen kilpailuhaitasta johon tuskin ajokorttilainsäädännöllä voidaan puuttua käytännön tilanteissa niin kuorma autoille kuin myös nopeille traktoreille löytyy markkinoilta omat vahvat erikoisalueensa joilla molemmat kuljetusvälineet voivat järkevästi toimia

arvoisa puhemies kun hallituksen esitystä luin niin tässä todetaan että traktorit joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää kuusikymmentä kilometriä tunnissa edellyttäisivät kuljettajalta auton ajokorttia

ja maataloustraktoriksi rekisterissä merkittyä traktoria ajoneuvolain muuttamisesta ja niin edespäin jäin miettimään minkä takia valiokunta on tällaisen kirjauksen tehnyt eli jos ostan traktorin nyt vielä tämän vuoden puolella niin minä saan sitä b kortilla ajaa mutta jos se traktori tulee minulle tammikuussa niin en enää saa minkä takia valiokunta on tehnyt tämäntyyppisen muutoksen tähän olisi olisi mielenkiintoista tietää ja kysyn tätä vaikkapa valiokunnan puheenjohtaja

puhemies tähän ajokorttilainsäädäntöön valiokunnassa tehdyt muutokset ovat erinomaisia monilta monilta osin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tämä lainsäädäntö ei ole aivan ongelmaton ja siksi valiokunta on noita muutoksia tehnyt muutama havainto asioista jotka ovat jo esille tulleetkin tuo siirtymäsäännös jota valiokunnan puheenjohtaja esitteli on aivan erinomaisen hyvä jos sitä ei olisi tällä hetkellä nämä kyseiset liikennetraktorin omistajat joilla ei ole c ajolupaa tai lt ajokorttia joutuisivat traktoriajokorttikouluun ja korttikurssille ja se ei ole kyllä järkevää missään nimessä se on aivan tarpeetonta byrokratiaa eikä lisää millään tavalla liikenneturvallisuutta vaan ainoastaan byrokratiaa mutta sama havainto niin kuin edustaja pylväs tuossa aiemmin toi esille elikkä taas he jotka nyt vaihtavat traktorin vuodenvaihteessa joutuvat sen korttikurssin suorittamaan ja kortin lisävokaalit hankkimaan kuitenkin on kysymyksessä kone jossa on paremmat ajo ominaisuudet liikenneturvallisuuden kannalta kannalta se on parempi hallinnaltaan parempi tämä ei ole hirvittävän järkevä asia ja siksi on hyvä että valiokunta on tänne kirjoittanut että seuraavassa isommassa muutoksessa tähän asiaan puututaan ja se pitää arvioida uudelleen se erittäin hyvä kirjaus sitten puhemies yksi asia joka julkisuudessa paljon keskustelua herättää on kilpailuvääristymä mielestäni sitä liioitellaan kaikilla on mahdollisuus hankkia traktori jos siltä tuntuu ei ketään kielletä hankkimasta traktoria ja siksi toisekseen kun urakkakilpailuja tehdään kaikki ovat tasan tarkkaan samalla viivalla he joutuvat täyttämään samat ammattipätevyysvaatimukset ja samanlaiset välineet joilla tuon urakan pystyy tekemään mielestäni tätä vääristymää ei ole ja siksi siksi on hyvä että myös valiokunta on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota lopuksi sanon että tuo opetus ja tutkintoasia mihin myös valiokunnan puheenjohtaja

esitteli hyvin tämän mietinnön ja toi ansiokkaasti esille myös sen että traktorit saavat uusia korttiluokkia minä en oikein siihen kyllä yhdy että se millään tavalla on saamisen ilo kyllä se tuonne kuljetuspuolelle tekee vähän haastetta samalla myöskin tulee monipuolisia traktoreita tulevaisuudessa eri luokkia kyllä tämä tuo aikamoisen haasteen ymmärtää ja toteuttaa tätä tätä lakia jatkossa iso korttiuudistus tietenkin on tulossa ja sillä toivotaan nämä epäkohdat korjattaviksi mitkä tähän nyt vielä jäävät ja erityisesti yleisperusteluissa ensimmäisessä kappaleessa mainituissa sääntelyn keventämisessä selkeyttämisessä ja tarpeettoman sääntelyn toki niin kuin jo on tullut jäi kyllä aika merkittävä määrä määrä töitä sitten tämä välivaiheratkaisu tosiaan täällä mainitaan toteuttamiskelpoisin kompromissiratkaisu sitä tämä varmasti on tässä on on tosiaan löydetty tälle siirtymäajalle perustelut ja on niin että että tätä voidaan lähteä toteuttamaan erityisesti

alaikärajan lasku viiteentoista ikävuoteen on todella hyvä kädenojennus nyt myöskin sinne viljelijäperheitten nuorille ja niille keitä ala kiinnostaa pääsee pääsee nopeammin siihen työelämään

ja tämä tarvittava kalusto tässä edustaja leppäkin otti äsken sen esille ja taisi pylväskin siihen ottaa kantaa tämä on erittäin iso haaste ja minä vähän pelkään pahaa että tähän ei pieni siirtymäaika riitä että kalustoja tässä vain taitaa se että nämä ovat viljelijöitten koneita joilla nämä käsittelykokeet tullaan suorittamaan tarkoitan siis sitä että niitten nuorten vanhempien koneilla sitten vielä lopuksi tähän ammattipätevyyteen tämä on tosiaan aivan ylikorostettu asia koska kun miettii sitä että kun isoilla rakennusurakoilla myöskin kilpailutetaan kuljetuskalustoa niin siellä on vain tehtävä kokonaisuuksia sellaisia missä ne kuorma autot eivät pysty suoriutumaan jolloin ne ottavat itse myöskin sinne aliurakoitsijoikseen näitä traktoriyrittäjiä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen esitteli hyvin tuon liikenne ja viestintävaliokunnan yhteisen yksimielisen mietinnön tämä asia todellakin keskustelutti hyvinkin paljon valiokuntaa ja kuultiin asiantuntijoita hyvin laajasti asiantuntijoiden näkemykset olivat aluksi aika kaukana toisistaan mutta sitten ne lähestyivät koko ajan ja päästiin myöskin sitten valiokunnassa yksimieliseen näkemykseen tästä hallituksen esitykseen tuli tässä myöskin parannuksia ja muutoksia esimerkiksi se että jatkossa alle neljäkymmentä kilometriä tunnissa kulkevia ja neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa rakenteelliselta nopeudeltaan kulkevia traktoreita saa ajaa myöskin viisitoista vuotias henkilö se on myöskin tuonne maatalouteen ja maaseudulle erittäin hyvä asia se on myöskin tärkeää että valiokunnan mietintöön kirjattiin tuo siirtymäsäännös joka turvaa että että nykyisillä korteilla saa ajaa ennen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista rekisteröityjä traktoreita myöskin jatkossa ja että siellä ei ole sitä ammattipätevyysvaatimusta tulossa se että tämä kaikki tähtää siihen että tulevaisuudessa meillä on kaksi

ajokorttiluokkaa jotka ovat alta kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevat ja yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevat traktorit on minusta se tärkeä ja päämäärä tulee olla tähän jäi vielä pieniä hienosäätöjä ja ja toivon että niitä voidaan viedä sitten eteenpäin esimerkiksi siinä isossa ajokorttilainsäädäntöuudistuksessa joka käynnistyy heti ensi vuoden alussa

liikenne ja viestintävaliokunnassa tehtiin tämän kanssa todella paljon töitä ja yritettiin löytää semmoisia millä erityisesti maatalouspuolen traktorinkäyttöasiat saataisiin ratkaistua kunnialla ettei tulisi lisää byrokratiaa ja lisää velvoitteita mitkä eivät ole todellakaan tarpeen me saimme suhteellisen hyvän ratkaisun aikaiseksi ja kaikkein suurin pelastus oli todellakin se että

nykyisiä traktoreita käyttävien ajokortin omaavien henkilöiden ei tarvitse mennä ensi vuoden alusta suorittamaan uutta koetta uutta traktorikorttia mutta ongelmaksi tässä tuli todellakin se että nyt sitten ensi vuoden alusta

käyttöä varten tulisi hankkia uusi kortti ja sitten suorittaa käsittelykoe mikä tarkoittaa sitä että jos meille esimerkiksi kotiin ostettaisiin uusi neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkeva traktori niin minun joka olen käynyt maatalousalan koulutukset olen suorittanut traktorin näyttökokeet jo kolmattakymmenettä vuotta sitten ja pitäisi mennä suorittamaan uusi kortti ja tämä ei varmastikaan ole tarkoituksenmukaista kun minä luulen että minä osaan ajaa sillä traktorilla mutta nyt sitten olennaista tässä on se kuitenkin että uusi ajokorttiuudistus tulee ensi vuoden alusta työn alle ja toivottavasti ensi vuoden loppuun mennessä meillä on uusi ajokorttilaki käytössä mutta suurin ongelma on se että tässä on kaksi viikkoa aikaa vuodenvaihteeseen ja kenelläkään ei ole silloin vielä mahdollisuutta suorittaa tämmöisiä kokeita elikkä meillä ei ole todellakaan organisaatiot valmiina antamaan minkäänlaisia kortteja ensi vuoden alusta joten ministeriön tulee tehdä töitä onko se asetuksella vai millä sen mukaan että me pääsisimme tästä ylimenovaiheesta eteenpäin menemään onko ehkä asetusmuutos tai jotakin vielä sieltä tulossa

arvoisa rouva puhemies kaikkea touhua tuo eu meille teettää edellisessä pykälässähän käytiin nämä ajoneuvoluokat ja siitä sitten johtaantuu tämä mikä tässä seuraavassa pykälässä on tokihan meillä on hallituksella tavoitteena että ei lisätä byrokratiaa eikä maaseudun kustannuksia ja maa ja metsätalouden kustannuksia sinänsä ei tässä ajokorttiasiassa nyt ihan ihan siihen täysin päästä mutta kyllä tämä hyvä pohja on mistä voidaan lähteä uuttakin lakia viemään eteenpäin että tämä ajokortti tulisi sitten alle ja yli kuusikymmentä kilomeriä tunnissa meneville laitteille on erinomainen kohta tämä viisitoista vuotiaitten mahdollisuus ajaa myös neljäkymmentä viiva kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevia traktoreita meillä on täysin turhan paljon byrokratiaa ja erilaista sääntelyä millä estetään nuorten työllistyminen tämä on hieno asia että tässä tässä kohtaa on annettu helpotusta ja myös nuoret pääsevät niillä liikennetraktoreilla tekemään töitä ja ajamaan myös maantiellä niillä

rouva puhemies todellakin tätä esitystä käsiteltiin liikennevaliokunnassa pitkään ja hartaasti ja lukuisia asiantuntijoita kuultiin sen hyväksyminen sellaisenaan olisi johtanut varsin koukeroiseen menettelyyn tuolla kentällä ja kuten tässä valiokunnan jäsenet muun muassa puheenjohtaja jalonen ja edustaja torniainen jo totesivatkin niin sitä sitten yksinkertaistettiin meillä oli todellakin tavoitteena se että viisitoista vuotiaana pääsisi alle kilometriä tunnissa kulkevan traktorin puikkoihin ja edelleen edelleen se kortin hankintamenettely haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena siinä nyt ei ehkä ihan täydellisesti onnistuttu kun täällä joku kysyi miksi näitä jäykempiä tai vaativampia kortteja pitää sitten vuodenvaihteen jälkeen suorittaa niin pitää muistaa että meillä ei tällä hetkellä järin ole näitä yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevia traktoreita että niitä vasta alkaa tulla tulla markkinoille sitten se on selvää että niissä ainakin pitää olla sitten sitten kunnon kunnon kortti mutta se mikä tässä on on olennaista on se mikä on tullutkin esille että että tieliikennelain kokonaisuudistus on tulossa ja tätä asiaa kyllä pitää pohtia todella tarkkaan siinä yhteydessä ja varmistaa että tulevat säädökset ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia tämä varmasti kyllä edellyttää sitten eduskunnan ja ministeriön valmistelevien virkamiesten vähän normaalia tiiviimpää yhteistyötä jotta voidaan varmistaa sitten se että että esityksetkin ovat sellaisia että ne ovat täällä eduskunnassa käteviä hyväksyä

jo on käynyt ilmi tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen asia vaan erittäin monimuotoinen edustaja heinonen kysyi kysyi siirtymäsäännöksien perään nämä siirtymäsäännökset koskevat siis nykyisiä liikennetraktoreita ja vuodenvaihteen jälkeen ei ole enää olemassa uusia liikennetraktoreita ajoneuvoluokka siis muuttuu tämä olisi johtanut siihen että nykyisiäkään liikennetraktoreita ei ajokorttiuudistuksen ja ajoneuvoluokkauudistuksen jälkeen olisi voinut ajaa muuten kuin näillä uusilla lt korteilla ja tämä olisi johtanut kohtalaiseen kaaokseen edustaja hakanen kysyi kysyi tämän kilpailutilanteen perään tästä on olemassa epäily ja siitä on tutkimuksia joissa nykyisen liikennetraktorikaluston mukaan joka on siis viisikymmentä kilometriä tunnissa kulkeva se olisi sillä tiettyyn x kilometrimäärään asti edullisempaa kuin kuorma autolla nyt kun tulevat ajoneuvoluokat saavat kulkea kuusikymmentä kilometriä tunnissa niin tämä pituus taloudellisen toiminnan pituussäde kasvaa ja kun samaan aikaan huomioidaan se että alennetaan ikärajaa kuudestatoista viiteentoista ilman että siellä on muun muassa tämmöisiä ammattipätevyysvaatimuksia ja ja muita kustannuksia ja myös se turvallisuustilanne on mikä on niin valiokunta monipuolisen kuulemisen jälkeen päätyi tähän tilanteeseen että tätä pitää korostaa ja

arvoisa rouva puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtajalle tästä vastauksesta minä vielä tähdennän paria asiaa tuossa lueskelin vielä tuota uutta mietintöä ja en en löytänyt kyllä mitään mainintaa asiasta joka on tämän päivän voimassa olevassa lainsäädännössä tämä polttoainepoikkeus elikkä maatalouden ja metsätalouden harjoittamiseen käytettävän kevyen öljyn elikkä moottoripolttoöljyn käyttöoikeus ja sitten jos ajetaan muuta kuin maatalouden ja metsätalouden harjoittamisen ajoa niin voi tämän päivämaksun suorittaa millä tavalla tämä nyt sitten tulee huolehdittua ja onhan niin että edelleen maa ja metsätalouden harjoittaja saa ajaa tällä kevyemmin verotetulla polttoöljyllä elikkä moottoripolttoöljyllä sitten toinen asia mikä tässä rupesi vähän ihmetyttämään on myös se miten nyt sitten tullaan jatkossa tuolla tien päällä tätä valvomaan kun niissä rekisteriotteissa ei nopeusluokkaa ennen kuin tietysti kaikista uusista rekisteröinneistä tästä eteenpäin ensi vuoden aikana tulee olemaan että tässä on nyt pikkasen myöskin semmoista että onko tästä saatu konsultaatiota poliisilta miten ne aikovat tätä valvoa

puhemies edustaja hakasen kysymykseen tämä ei edelleenkään ole niin kuin siellä siellä kirjoitetaan ihan ongelmaton asia mutta mutta tässä nyt on kuitenkin päädytty yksimielisesti sanotaanko kompromissiratkaisuun jossa on mahdollisimman hyvin otettu kaikkien osapuolien tarpeet ja

ajokorttiuudistus vastaamaan uusia ajoneuvoluokkia ja mitä tulee tähän maatalousajokuvioon niin kuin sen esittelyssä kerroin on käsitelty yhdessä koko ajan nämä he kaksikymmentäneljä ja he kahdeksankymmentäneljä ja se seitsemäs pykälä on siellä ajoneuvoluokissa

jatkan tuota mitä valiokunnan puheenjohtaja sanoi elikkä tämän esityksen käsittelyn ongelma oli se että että tämä tuli niin myöhään meille valiokuntaan käsittelyyn ja kyse on kuitenkin laista pitäisi olla voimassa ensimmäinen ensimmäistä ongelmaksi tuleepi se että nytten kun tämä laki todennäköisesti huomenna saadaan hyväksyttyä niin sen jälkeen ministeriöllä on todellakin vain kaksi viikkoa aikaa laatia ohjeet kentälle miten tämän asian kanssa aletaan toimimaan ja tekemään tilanne on ilmeisesti se että se on täysin mahdottomuus päästä semmoiseen todella hyvään tilanteeseen juuri niin kuin tuossa äsken jo aloin mainitsemaan sitä asiaa suurin ongelma on todellakin nämä uusien traktoreiden uusien traktoreiden käyttöä varten tarvittavat ajokortit millä tavalla sitä näyttökoetta aletaan suorittamaan minkälainen tämä korttikoe on olemassa käsitykseni mukaan näitä ei ole vielä tehty millekään rajalle menee varmasti kuukausitolkulla ennen kuin tämä asia saadaan todellisuudessa toimimaan lisäksi täällä on monia muitakin asioita ohjeistukset poliiseille valvonnalle kaikki nämä ovat armotta vielä kesken ja sekaisin enkä usko että ministeriöllä on mitään mahdollisuutta kahdessa viikossa näitä asioita laatia valmiiksi näin ollen esitän todellakin toiveeni ja uskon että ministeriö tulee

tälle toiminnalle jotakin väliaikaisratkaisua jonka avulla päästään sitten kunnialla eteenpäin ja traktorimarkkinat eivät pysähdy tämän asian takia ja poliisitkin pystyvät hoitamaan työnsä

puhemies edustaja pakkanen oikeastaan jo kertoi asian mutta kun edustaja hakanen tiedusteli tätä polttoainekysymystä polttoaineverolakia niin valiokunnassa kun tätä myöskin käsiteltiin ja kysyttiin me emme ole puuttuneet tähän ollenkaan niin että se nykyinen käytäntö säilyy edelleen tässä on kosketettu ainoastaan millä voi ajaa tulevaisuudessa ja sitten

on tulevaisuudessa aivan samalla tavalla niin kuin nykyäänkin on tämä polttoainejärjestelmä

arvoisa rouva puhemies minä ymmärrän tämän problematiikan ja ymmärrän myös sen että nämä polttoainemääritelmät on siellä toisessa laissa

tehty mutta minä odotin kyllä valiokunnalta tähän mietintöön myös sitä mainintaa vähän samalla tavalla kuin nykyisessäkin laissa on jossa olisi mainittu muutamalla virkkeellä se millä tavalla ja mikä laki ohjaa tätä polttoainekäyttöoikeutta tämä on niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonenkin sanoi kompromissi ja äärimmäisen sekava ja tämä on kyllä myös todella sekava tämän polttoaineenkin käytön ja tämän valvonnan kannalta elikkä kyllä minä toivon tässä nyt sitten äärimmäisen hyvää tiedottamista valiokunnan suunnasta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

mutta rouva puhemies metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutos pohjaa siihen että vuoden kaksituhattaneljätoista alussa voimaan astunut uusi metsälaki muutti uudistamishakkuiden ikä ja järeyskriteereitä sen vuoksi jo silloin tuossa metsälain uudistuksen yhteydessä oli laajasti keskustelua siitä millä tavoin tämä tämä metsälaki vaikuttaa vakuusarvoihin ja siihen miten pankit ja luottolaitokset vakuuksia metsälöille myöntävät siksi nyt ehdotetaan laajempaa mahdollisuutta luottolaitoksille saada tietoja ilman maanomistajan metsänomistajan suostumusta mutta hyvin rajoitetulla tavalla niin kuin tämä laki sisällään pitää

joita tässä valiokunta on käsitellyt viitataan erityisesti siihen että henkilötietolain yhdeksännen pykälän mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee aina olla määritellyn käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia elikkä tässä tarvitaan tarpeellisuusvaatimus ja rekisterinpitäjän on myös huolehdittava siitä ettei virheellisiä epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä elikkä myöskin virheettömyysvaatimus sisältyy tähän rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyydensuojalle elikkä tässä on sitten myös lukot lyöty sille että näitä tietoja ei voi edelleenlähettää eikä muuhun käyttää kuin pelkästään siihen valiokunnan mielestä tämä ehdotettu säädös edistää metsätaloutta ehdotus parantaa metsäkiinteistön vakuuskäytön edellytyksiä vaikuttaen samalla myönteisesti metsäomaisuuden taloudelliseen hyödyntämiseen ja erityisesti arvioidaan parantavan pank kien mahdollisuuksia seurata luoton vakuutena käytettävän metsäkiinteistön arvoa nykyisestään ja siten parantavan metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä muun muassa metsäkauppojen ja hoitotoimenpiteiden osalta

yhä useampi heistä on täällä asuvia kaupunkilaisia joilla ei ole todellista kontaktia ja kosketusta siihen metsäkiinteistöön sen arvoon ja tietoon minkälaista metsää siellä on olemassa tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja toimitaan hallitusohjelman mukaisesti tässäkin asiassa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

rouva puhemies tässä siis esitetään nykyisen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön elikkä otso metsäpalveluiden eriyttämistä yhtiöittämistä ja tuon aikaikkunan jatkamista tämän vuoden lopusta ensi vuoden loppuun jolloinka nämä toimenpiteet pitää suorittaa oikeastaan tämän esittelypuheenvuoron ainoana viestinä haluan tuoda esille sen että valiokunta edellyttää nyt että lopullisesti ja mahdollisimman pikaisesti tämä eriyttäminen tämä yhtiöittäminen tehdään tätä on nyt jatkettu useampaan otteeseen ja enää ei ole perusteltua näin tehdä vaan on selkeytettävä tämä järjestelmä jotta me pystymme nämä täysin välttämättömät viranomaistoiminnat metsäkeskuksessa varmistamaan muutoinkin tällä hetkellä suomessa on erittäin mittavasti saatavilla metsäpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ja siksi ei ole perusteltua että valtio on mukana tällaisessa

otson asema on hyvin herkkä ja on hyvin kyseenalaista ja ja pelättävissä miten käy tässä tilanteessa kun virkamiehistä tulee lopullisestikin yritysmaailman työntekijöitä eli juuri niin kuin edustaja leppä mainitsi meillä on tällä otson markkina alueella hyvin paljon kilpailevia yritystoimintoja meillä on metsänhoitoyhdistykset meillä on eri metsätalojen näitten metsän ostajien palvelua tuottavia toimintoja eli kilpailua on olemassa otson asema on varmasti sellainen jota sitten siinä myöhemmin päättävät toimijat joutuvat hyvin paljon arvioimaan eli annetaan nyt kuitenkin tälle otsolle mahdollisimman hyvä mahdollisuus edes yrittää lähteä liikkeelle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa

alusta jälleen toimimaan esityksen mukaisesti tästä laista jätettiin pois edelliseen verrattuna tuo vapaaehtoinen velkajärjestely ja ei siinä oikeastaan mitään haittaa ole että se jäi pois sillä silloin aikoinaan kun se tuli mainostettiin sillä mielellä että kyse on väliaikaisesta järjestelystä ja siinä on nytten tullut muita asioita millä se pystytään nyt hoitamaan sitten puute tässä laissa on minun mielestäni se että kun puhutaan poro ja luontaiselinkeinon rahoituslaista tämä on todellisuudessa vain porotalouden rahoitus tosin erittäin tärkeä porotalouspuolelle koska sitä tarvitaan ja ilman tätä tätä elinkeinotoimintoja ei hoitaa järkevästi eteenpäin tämä luontaiselinkeinopuoli mihin tämä laki aikoinaan on tarkoitettu tarkoitti monia luonnosta saatavia asioita elikkä ensinnäkin metsästystä luonnontuotteiden keräilyä

riekonpyyntiä elikkä semmoisia asioita mitkä eivät ole porotaloutta mutta mitkä eivät ole myöskään metsäasioita kalastusasioita maatalousasioita aikoinaan tosin nämä metsä maatalous ja kalastusasiatkin olivat tässä matkassa ja ne on nytten tässä laissa selkeästi määritelty nyt sitten rahoitetaan kyseisten alojen rahoituksilla mutta luontaiselinkeinopuolen rahoitus on todellakin nyt sitten semmoinen mikä ei ole meillä missään rahoituksessa mukana ja kuitenkin luonnon luontais luonnontuote luontais elinkeinoasiat alkavat jo sanat menemään sekaisin tähän aikaan yöstä luontais elinkeinopuolen elinkeinotoiminta on lapissa vahvasti kehittyvä ja kasvava elinkeino muoto ja sen rahoitusasioita pitäisi tuoda voimakkaammin esille toivon että jatkossa pystyttäisiin tuomaan tätä asiaa esille itse olin toivonut että se olisi ollut tässä valmistelussa matkassa mutta nyt huomaan että valmistelussa ei ollut matkassa yhtään toimijaa eikä myöskään lausunnonantajissa ole ollut mukana yhtään todellista luontaiselinkeinopuolen toimijaa elikkä koko asia on tässä ihan kosmeettisena nimenä oli aikoinaan luontaiselinkeinolaki ja sitten yhdistettiin poro ja luontaiselinkeinorahoitusasiat yhteen eli luontaiselinkeinot ovat meillä nytten rahoituksen osalta heitteillä ja ne jäävät tämänkin jälkeen nyt sitten heitteille vielä tästä eteenpäin

niin viime poronhoitovuonna saatiin luettua vain satakahdeksankymmentäkuusituhattaseitsemänsataaseitsemänkymmentäkuusi poroa meidän petotilanne on on aiheuttanut sen että porotalouden kannattavuus on romahtanut todella rajusti ja vaikka lukuporojen määrä on pudonnut niin kaikkein huolestuttavinta on se että teuraitten teuraitten määrä on romahtanut kymmeniätuhansia

elikkä se että kun tämä kannattavuus on heikentynyt niin siihen kannattavuuden parantamiseen ei tässä laissa kuitenkaan ole mitään uusia työkaluja käytössä elikkä voi olla että meidän pitää lähiaikoina aloittaa keskustelua siitä mitkä ovat ne mahdolliset uudet työkalut millä me voisimme oikeasti vaikuttaa porotalouden kannattavuuteen koska tämä laki ei mitään uusia työkaluja tuo tullessaan ja jos meillä tämä kannattavuus on on romahtanut näin pahasti niin

nämä vahingot olisi saatava estettyä tämä rahoituslaki antaa mahdollisuuden aitojen rakentamiseen sinne ympärille mutta se ei enää kokonaisuutena riitä se tämän hetken malli meillä on tällä hetkellä työn alla täällä eduskunnan toimijoittenkin kanssa ja maataloustuottajien ja poromiesten kanssa se miten nämä peltovahinkoasiat voitaisiin estää ja voi olla että meillä tulee siitä lähiaikoina esitys joka tulee todennäköisesti sisältämään myöskin jonkun verran taloudellisia asioita

arvoisa rouva puhemies lakiesityksen eu direktiivin muutokset eli kirjanpitolaki muutetaan vastaamaan tilinpäätösdirektiiviä ja myös tapahtunutta kirjanpidollisten menetelmien teknologista kehitystä muutokset on pyritty tekemään niin ettei voimassa olevaa sääntelyä tai lain rakennetta ole tarpeettomasti muutettu talousvaliokunnassa käsiteltiin asiaa ja nähtiin että tässä on hyvin huomioitu tämä pien ja mikroyritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ja direktiivin sallimia joustoja hyödynnetty tinkimättä kuitenkaan kuitenkaan tilinpäätöskäsittelyn keskeisistä tavoitteista eli oikean ja riittävän kuvan antamisesta pien ja mikroyrityksille suunnatuista joustoelementeistä mainittakoon liikkeen ja ammatinharjoittajien vapauttaminen tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta luopuminen paperisesta tasekirjasta muutokset pääomalainan esitystapaan taseessa sekä erillinen asetus pien ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista sitten

eu tuo lisää byrokratiaa mutta tässä on mahtava kohta kokorajoja on nostettu huomattavasti mikä sitten keventää pien ja mikroyritysten kirjanpitovelvoitteita ja myös tilintarkastusvelvoitteita eli kaikkinensa tässä voi valiokuntakin toteaa että lähtökohtaisesti tässä on kyse sääntelyn selkeyttämisestä ja hallinnollisen taakan vähentämisestä mikä on yksi tämän hallituksen tavoitteista eli byrokratian purku valiokunnassa keskustelutti eniten tämä murrettu tilikausi eli hallituksen esityksessä oli että ammatinharjoittajan tilikausi olisi aina yksi vuosi mutta tässä on muutosesityksenä siten että kun katsottiin yleisperusteluita niin talousvaliokunta esittää sääntelyä muutettavaksi siten että on mahdollisuus myös murrettuun eli kalenterivuodesta poikkeavaan tilikauteen se tarkoittanee sitä että jos henkilöyritys pitää kaksinkertaista kirjanpitoa niin he voivat määritellä oman tilikautensa mutta yksinkertaisen kirjanpidon tilikausi aina on yksi yksi vuosi kalenterivuosi toinen kohta arvoisa rouva puhemies oli tämä mitenkä suhtaudutaan tilintarkastukseen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta siinä päädyttiin lausumaan ja tämä lausuma viittaa siihen että tulevassa tilintarkastuslaissa tämä tulisi huomioida eli valiokunnan lausumaehdotus on että eduskunta edellyttää että tilintarkastuslain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön siten että varsinaisen tilintarkastuksen kohteena voi olla yksinomaan tilinpäätös ja toimintakertomukseen kohdistetaan vain direktiivien edellyttämät toimet tämä tilintarkastuslaki tulee ensi kevään käsittelyyn lisäksi tämän kirjanpitolain ohessa on vielä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistaminen ja siihen siihen perustettu erillislaki erillislaki joka on myös sitten tämän

tästä asiasta yksimielinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies esittelen lakialoitteeni joka on laki tieliikennelain muuttamiseksi ja se on hyvin olennainen lakiesitys toivottavasti myöskin toteutuu sillä sujuvoitettaisiin kotihoidon henkilökunnan työntekoa säästettäisiin heidän aikaansa siihen kaikkein olennaisimpaan eli heidän hoidettaviensa kanssa työskentelyyn kotihoidon työntekijät kohtaavat nimittäin usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa mutta myöskin taajamissa henkilökunnalla ei ole esimerkiksi huoltoajoneuvoille myönnettävää oikeutta pysäköidä piha alueilla autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta tärkeästä työstään mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse tästä on jo usean vuoden ajan tullut palautetta kotihoidon henkilöstöltä he ovat jopa epätoivoisia kun pienestä palkastaan ovat sitten joutuneet näitä parkkimaksuja maksamaan todellakin itse tilanne on täysin kohtuuton tieliikennelain b pykälän mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta alueelle jolla pysäköinti on liikennemerkein sekä rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu milloin tällaisesta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa on ajoneuvo poliisin kehotuksesta luonnollisesti siirrettävä pois muunlaisia pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin eli kunnat eivät pysty tällaista parkkioikeutta nykyisellään myöntämään edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa tieliikennelakiin tulisikin lisätä uusi pykälä joka antaisi edellä mainitun kaltaiset oikeudet pysäköintiin kunnilla ei todellakaan ole nykyisellään oikeutta myöntää tällaista pysäköintilupaa vaikka haluaisivatkin olenkin kuullut että jotkin kunnat ovat jopa rikkoneet lakia koska ovat halunneet sujuvoittaa henkilökuntansa työskentelyä kunta olisi kuitenkin se asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot tietenkin nämä yksityiskohtaiset määräykset pysäköintiluvasta sen käytöstä annettaisiin asetuksella tehtäisiin siitä mahdollisimman kevyt järjestely ehdotan siis että tieliikennelakia muutettaisiin kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voisi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan tällä luvalla ajoneuvon voisi sitten pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta alueelle missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään ja sellaiselle pysäköintipaikalle jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu rajoitusta pidemmäksi ajaksi kun täällä salissa on myöskin liikenne ja viestintävaliokunnan arvoisa puheenjohtaja paikalla toivon että tämä viesti nyt tulee sinne valiokuntaan tällä tavalla suoraan täältä salista ja tämä todella kauan kaivattu uudistus etenisi tällä hallituskaudella tästä on nimittäin todella kauan puhuttu ja vieläkään tähän ei ole saatu korjausta ehkä tämä hallitus sen sitten tekee

kiitos tästä tehdystä esityksestä kyse on sinänsä pienestä asiasta mutta pienetkin asiat pitää käsitellä ja päättää mutta tälle asialle kuuluu ehdottomasti arvonsa mukainen käsittely ja olihan siinä aloitteessa kolmekymmentäkaksi nimeä eikä siihen aloitteeseen ollut meiltä edes kysytty

elikkä siihen olisi varmasti laajemminkin voitu saada nimiä no nyt kun meitä liikenne ja jäseniä on näin hyvin paikalla niin saattaapa olla että me otamme tämän asianmukaiseen käsittelyynkin asianmukaiseen tietenkin mutta sillä tavalla että toivottavasti voisimme vaikuttaa tämän eteenpäinviemiseksi myöskin kun kotihoitajat tekevät työtänsä todella pienellä palkalla ja on ihan käsittämätöntä miten he jaksavat niin pienintä nyt olisi se jos he saisivat auton edes pysäyttää lähemmäs sitä kohdetta missä he sen työn tekevät

kiitän tästä lakialoitteesta tämä pieni yksityiskohta puuttuu käytännön ongelmiin mitä olen muun muassa ollessani havainnut ja tosiaan yhdyn niihin toteamuksiin että nämä kotihoitajat ja muut muut jotka ovat ihmisten kotona auttamassa arkea tekevät arvokasta työtä tämmöisen niin sanotusti pikku asian oikaiseminen siinä kohtaa kun helpotettaisiin ja annettaisiin aikaa sille työntekijälle olla enemmän siellä kohteessa jos se näin pienellä asialla hoituu niin lupaan valiokunnan puheenjohtajana että valiokunta pohtii miten tätä saataisiin toteutettua mahdollisimman

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on lyhyt ja yksinkertainen mutta mielestäni merkittävä kuten jo aiemmissa puheenvuoroissa on esiin tullut se helpottaa kodinhoitajien työtä ja varmasti käytännön työelämässä kodinhoitajien liikkuessa kaupungilla tehostaa heidän työntekoaan ja näin ollen jää aikaa siihen varsinaiseen tehtävään eli ihmisten hoitamiseen kyllä erittäin mielelläni odotan myös omasta puolestani tätä esitystä tuonne valiokuntaan että voimme sitten alkaa sitä siellä käsitellä

arvoisa rouva puhemies tämä oli hyvä päivä tai pitäisikö sanoa hyvä yö käsitellä tätä lakialoitetta täällä on niin paljon liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntevia ihmisiä että ihan oikeille korville kyllä nyt tuli tämä esitys tehtyä kiitän todella paljon tästä tuesta ja ja toivottavasti asia etenee ymmärrän että valiokunnalla on ruuhka mutta jos se sieltä tulisi niin se tekisi kyllä kotihoidon henkilöstön todella iloiseksi ja mikä parasta tämä lakialoite ei maksa yhtikäs mitään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva

kiitän edustaja heinosta tästä aloitteesta aloitteen perustelut perustelut ovat hyvin loogiset ja seuraavat kansainvälistä kehitystä tässä kehityksessä meidän on oltava mukana nyt välittömästi emme saa jäädä jahkailemaan ja vain seurailemaan mitä minkäkin maan lainsäädännössä tapahtuu vaan meidän tulee kyetä itsenäisiin ripeisiin ratkaisuihin maahanmuuttoasioissa meillä on ylipäätään mielestäni aivan liikaa odoteltu ja lähinnä toivottu parasta hallituksen tällä viikolla esittelemät toimenpiteet ovat hyviä ja oikeansuuntaisia toivon että näiden toimenpiteitten konkreettisia täytäntöönpanoja saadaan aikaan rivakasti ne tulisi saattaa voimaan myös taannehtivasti eikä sellaista lainsäädäntöä joka koskisi vain niitä jotka tulevat tulevat välimeren yli kun sää paranee ensi keväänä tai kesänä nähdään aivan varmasti uusi massiivinen hunnilauman vyöry eurooppaan tulee pieneen suomeen asti ellemme nopeasti saa vetovoimatekijöitä vähennettyä lisäksi on tärkeää että lähtömaihin tiedotetaan tehokkaasti suomen tilanteesta meillä ei ole varaa elättää kymmeniätuhansia miehiä jotka lisäksi kehtaavat valittaa ettei palvelu ollut sitä mitä odotimme kuten helsingin sanomissa kirjoitettiin arvoisa rouva puhemies lainaan tässä edustaja heinosen aloitteen perusteluita rikollis ja terrorijärjestöt ovat enenevissä määrin uhka länsimaalaisille sivistysvaltioille tällä hetkellä eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys jossa jossa kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädettäisiin rangaistavaksi myös terrorismin rahoittaminen on laitonta tämän takia terrorijärjestöön kuuluminenkin tulisi

ovat globaalinen uhka maailmalle niiden kukistamiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön arvoisa rouva puhemies edustaja heinosen sanat ovat viisaita ja ja erittäin ajankohtaisia keinovalikoimaan tulee kuulua myös laaja internetin valvonta tässä syksyn aikana on nimittäin tapahtunut esimerkiksi sellaista että eräs nimeltä mainitsematon julkaisu paljasti karmeita kuvia jotka löytyivät suomessa olevan turvapaikanhakijan facebookista sittemmin pidätettiin mies sotarikoksista epäiltynä on paljon mahdollista että kyseessä on sama mies pelkästään kansalaisten valppaalla internetkäytöksellä voi olla jopa kantasuomalaisten henkiä säästäviä vaikutuksia kunhan valtamediakin olisi rohkeampi ja julkaisisi raakojakin kuvia heti jos sellaisia löytyy suomessa siipeilevän siirtolaisen sosiaalisen median tileiltä internetvalvontaan tulisi kiireesti saada poliisille lisää resursseja jos yksikin nainen tai lapsi säästyy raiskaukselta sen ansiosta että poliisin resursseja lisätään on satsaus kannattavaa arvoisa rouva puhemies tänään saimme lukea kahden miehen pidätyksistä he ovat murhanneet yksitoista puolustuskyvytöntä vankia näitä yhä hirveämpiä uutisia lukiessa on vaikea käsittää miten miten edelleen meillä riittää tahoja jotka suojelevat ja puolustelevat meille tunkeutuneita miehiä joiden joukossa on rikollisia sotilas ja vankikarkureita sekä poliiseja tätä lakialoitetta on kiirehdittävä ja kaikki islamistiseen terroriin vähänkin viittaava kuten vaikka isisin symbolien käyttö facebookissa on tehtävä rikolliseksi toiminnaksi arvoisa rouva puhemies minä jatkan

arvoisa puhemies myös minä yhdyn edustaja hakkaraisen edellä esittämiin kiitoksiin tämä edustaja heinosen laatima lakialoite on tärkeä askel terrorismin torjunnassa ja kuten on todettu terrorismin uhka on kasvanut muun euroopan tavoin myös täällä meillä suomessa suurelta osin tämä johtuu nykyisestä varsin hallitsemattomasta maahanmuuttokriisistä surullisia esityksiä terrorismista ja ja myös sen uhasta ovat pariisin marraskuiset iskut sekä muun muassa brysselissä niiden jälkeen ollut vakava uhkatilanne kuten edustaja heinonen totesi tällä viikolla myös suomessa on pidätetty henkilöitä jotka ovat epäiltyinä ulkomailla terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta nämä pidätykset ovat luonnollisesti erittäin tärkeitä yleisen yleisen turvallisuuden takaamiseksi mutta ne myös osoittavat että valmiutta torjua terrorismia on suomessakin nostettava edelleen arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa on aivan oikein todettu että useissa muissakin euroopan maissa pyritään ennalta ehkäisemään maan kansalaisuuden saaneita henkilöitä lähtemästä terroristien hallussa oleville taistelualueille samaan tuleekin pyrkiä myös suomessa kansalaistemme turvallisuuden takaamiseksi meidän tulee ehkäistä terrorismia kaikin käytettävissä olevin järkevin keinoin arvoisa puhemies yksi olennainen keino on edustaja heinosen ansiokkaasti laatimassa lakialoitteessa esitetty terroristiryhmään kuulumisen kriminalisoiminen tämä täydentää hyvin hallituksen suunnittelemia toimenpiteitä kiitänkin lopuksi edustaja heinosta tästä erittäin tärkeästä lakialoitteesta

arvoisa rouva puhemies kulunut syksy on ollut varsin synkkä terroristi iskujen kannalta päällimmäisinä kaikkien tietoisuudessa varmasti ovat venäläisen matkustajakoneen pudottaminen ja pariisin terrori iskut kyllä sellaisia hirvittäviä tekoja että sellaiset tulee etukäteen estää tällä hetkellä suomen lainsäädäntö ei siihen anna viranomaisille kunnon työkaluja meillä yleensä täytyy täytyy sen rikoksen tapahtua ennen kuin poliisi voi asiaan puuttua nyt kun kriminalisoidaan terroristijärjestöön kuuluminen tai järjestäytyneen rikollisuuden organisaatioon kuuluminen niin se antaa poliisille paremmat keinot puuttua asiaan ja ja näin ollen estää näitä hirmutekoja katson että

kuten edustaja heinonen minäkin olen jo jo viime kaudella ollut aktiivinen tässä asiassa ja heinonen uudisti erinomaisen lakialoitteensa joka minun mielestäni tuli jo viime kaudella laittaa toimeen ja tällä kaudella ainakin maailmahan on muuttunut viime kaudesta jo kohtalaisen paljon tilanne on aivan eri tavalla aktiivinen kuin viime kaudella tämän takia hallitus tekee erinomaista työtä ja erityisesti haluan kiittää ministeri lindströmiä toivottavasti tämä osa on mukana siinä ministeri ministeri lindströmin erinomaisessa työssä ja työkalupakissa mitä hallitus sitten tuo tänne aikanaan esille tämä tilanne on yksinkertaisesti saatava hallintaan ja tämä osa on siinä yksi

arvoisa puhemies edustaja heinosen esitys on ajankohtaisempi kuin se on ollut aloitteen tekoaikana edustaja heinonen ei ole edes varmaan kuvitellut että maailma on menossa tähän ja tilanne on tänä päivänä jo se mikä se tällä hetkellä on elikkä esitys on paljon ajankohtaisempi ja yhä tärkeämpi olla olemassa maailma murheineen ja kauheuksineen on koko ajan meitä lähempänä

henkilö joka lähtee suomesta muualle tai täällä ajattelee terrorismiasioita voi kuvitella lähtevänsä seikkailemaan on todellakin hyvä että suomessa kaikki terrorismiin liittyvät asiat kriminalisoidaan sillä mielellä että nuori seikkailunhimoisena tajuaa että kyse on rikoksesta kyse on todella rangaistavasta missään nimessä hyväksyttävää toimintaa suomen on nyt näytettävä näytettävä ulospäin ettemme hyväksy terrorismia missään muodossa näin ollen kannatan edustaja heinosen tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää edustajakollegoja jotka vielä tässä hetkeä ennen yökolmea ovat olleet paikalla ja osallistuneet tähän lakialoitteeni lähetekeskusteluun terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi on asia jossa on on syytä nyt edetä mahdollisimman mahdollisimman nopeasti myös tämä tiedustelulainsäädännön tekeminen mikä on nyt käynnissä on tänään jälleen osoittanut sen että esimerkiksi tämä tapaus joka joka nyt on tässäkin keskustelussa ollut esillä niin sanotut forssan turvapaikanhakijat olisi ollut mahdollista havaita aiemmin tiedustelulainsäädännön ollessa ajan tasalla mutta laitetaan nyt tämä terroristijärjestöönkuulumisasia kuntoon ja ja saadaan nämä ihmiset sitten

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

lepsusti monenlaiseen rikollisuuteen ja toisaalta sitten on rikostyyppejä joista langetettavat tuomiot ovat hyvinkin ankaria väkivalta ja seksuaalirikoksiin on otettava paljon nykyistä kovempi linja koska tuomioistuimet tekevät liian usein ratkaisuja joissa käytetään voimassa olevien lakien lievempää asteikkoa on kautta linjan tehtävä tiukennuksia näin poistuisi se mahdollisuus että esimerkiksi raiskauksesta tulisi vain ehdollista tai pari kuukautta ehdotonta arvoisa rouva puhemies aloitteen perustelut ovat niin perusteelliset ettei ole syytä tässä lähteä niitä sen kummemmin erittelemään lainaan aloitetta kuitenkin muutaman lauseen verran nykykäytännön mukaan arvioita tehdään koko tuomionsa

istuneille sekä elinkautisesta vankeusrangaistuksesta vapautuville mutta esimerkiksi taposta tuomitut vapautuvat yleensä määräajassa suoritettuaan tietyn osan tuomiostaan ilman vaarallisuusarvion tekoa esimerkiksi edustaja heinonen jo toi esille tämän oulun pitseriasurman arvoisa rouva puhemies kyllä kansan oikeustajua koetellaan tällaisilla tällaisilla tuomioilla kun rapiat kolme vuotta tulee istumista hotellitasoisessa vankilassa ihmisen tappamisesta ei ole ihme että moni kansalainen miettii onko ihmishenki halpa suomessakin jotta nämä rikokset eivät pääse uudestaan rikolliset eivät pääse uudestaan tappamaan ja raiskaamaan tarvitaan laajoja vaarallisuusarvioita rupeaa väsyttämään vähän kun säädämme lakeja täällä tulisi meidän kaikkien koko ajan pitää mielessä se että kotimaisten rikollisten lisäksi meillä on nyt kymmeniätuhansia uusia siirtolaisia näistä turvapaikkaturisteista ja heidän taustoistaan me emme tiedä yleensä mitään meillä on vain heidän usein epäluotettava sanansa joka päivä saamme lukea lisää sitä kauheasta pahasta mitä he ovat isänmaallemme tuoneet jos kaikesta siitä kauheudesta annetaan olemattomia tuomioita ja tuomion loputtua pääsee helpolla vapaalle jalalle jatkamaan rikollista toimintaa yhteiskuntamme ajautuu kaaokseen ja anarkiaan arvoisa rouva puhemies en halua lietsoa pelkoa enkä eripuraa mutta minun mielestäni olemme jo matkalla siihen pisteeseen ettei tilanne ole kohta enää kenenkään hallinnassa ei poliitikkojen eikä poliisin jos jatkamme samalla löperöllä linjalla kansan kiukku kasvaa entisestään lisäksi lähetämme näiden turvapaikkaturistien lähtömaihin signaalin että suomessa voit tehdä mitä vain ja päästä kuin koira veräjästä näiden miesten jotka eivät meidän kulttuuriimme sopeudu eivätkä tule millään kotoutumisella sopeutumaankaan myötä rikostilastomme tulevat räjähtämään joka muuta uskoo ja väittää voi vilkaista

miltä ruotsin tilastot näyttävät siellä raiskataan maailman toiseksi eniten keskimäärin kuusitoista kertaa päivässä aivan toiselta näyttivät tilastot ennen kuin ruotsi teki sen pahan virheen että antoi lähi idän ja afrikan tiettyjen kansalaisten marssia maahansa tänä syksynä ruotsiin avattiin raiskattujen poikien ja miesten kriisiyksikkö on turha kuvitella että meillä kävisi jotenkin paremmin kuin ruotsissa ei tule käymään siksi lainsäädäntöä on kiristettävä kiireesti arvoisa rouva puhemies kiitän vielä edustaja heinosta tästä aloitteesta kannatan

arvoisa puhemies edustaja heinonen on jälleen kerran kiinnittänyt tässäkin lakialoitteessaan huomiota äärimmäisen tärkeään seikkaan jolla parannettaisiin sekä kansalaisten konkreettista turvallisuutta että myös heidän kokemaansa turvallisuudentunnetta tämän lakialoitteen perusteluissa on mainittu muun muassa pirkanmaalla yhdeksänkymmentä luvulla alkunsa saanut äärimmäisen vakava ja törkeä henki ja seksuaalirikosten sarja joka kohdistui alaikäisiin näistä raaoista teoista tuomittu henkilö on toistuvista rikoksistaan huolimatta vapautumassa ensi syksynä siitäkin huolimatta että rikosseuraamuslaitos käsittääkseni erittäin perustelluin syin vastustaa kyseisen aikanaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun vangin vapautumista tämä vapautuspäätös on herättänyt ymmärrettävästi varsin syvää huolta pirkanmaalaisten keskuudessa keskustelua on herättänyt ja kansalaisia laajasti ihmetyttänyt myös se että sosiaalista verkostoa ja van keusaikana suoritettua opiskelua on hovioikeudessa pidetty vapautumista puoltavina seikkoina tämä ei istune millään yleiseen oikeustajuun arvoisa puhemies minun on hyvin vaikea uskoa sitä että nämä tai muut vastaavan kaltaiset tapahtumat olisivat omiaan lisäämään rikostuomioiden oikeudenmukaisuuden tuntua kansalaisten kansalaisten silmissä lakialoitteessa esitetty muutos jonka mukaan rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esittämä vastustus tai kohonnut riskiarvio vangin väkivaltaisesta käyttäytymisestä olisi sitova este vapautumiselle onkin esitetyin perustein erittäin toivottava kiitän näillä perusteilla edustaja heinosta tästä lakialoitteesta

tuomioistuinten päätösten tulee olla sellaisia että kansan arvostus ja kunnioitus niitä ja suomen lainsäädäntöä kohtaan säilyvät kannatan

ne henkilöt jotka tuntevat tapauksen parhaiten voivat vaikuttaa päätökseen kaikkein vahvimmin näin näin ollen kannatan tehtyä esitystä ja toivon että tämä asia menisi eteenpäin kyse ei ole todellakaan monesta tapauksesta vuosittain mutta

arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi kiittää teitä kansanedustajakollegoita jotka istunnon loppuun asti olette olleet tämä on

ja pidän tärkeänä sitä että tämä vielä voitiin käsitellä tämän vuoden puolella eduskunnassa ja saada tätä kautta lakivaliokunnan käsittelyyn niin kuin sanoin eivät nämä lainsäädäntömuutokset tuo takaisin näitä rikoksen uhreja mutta jos tällä lakialoitteellani ja lakimuutoksella voimme estää että rikoksentekijät eivät enää uusi näitä järkyttäviä tekojaan niin niin voimme nukkua yömme rauhassa ja toivottavasti jatkossa yöt voivat alkaa hivenen aiemminkin kiitokset myös puhemiehelle ja muille tästä aika pitkästä istunnosta